kaikki täällä ovat kuulleet lukemattomia kertoja miten meidän suurin ongelmamme on liian matala työllisyysaste mutta mitäs jos sanoisin että ei minua oikeastaan kiinnosta

vielä enemmän kuin suomen talouden ongelma matala työllisyysaste on nimittäin ihmisten ongelma se että ihminen ei pääse töihin

arvoisa puhemies minä iloitsen jokaisesta suomalaisesta joka pääsee työttömyyden kurimuksesta kiinni oman elannon tienaamiseen samalla tunnen murhetta heistä jotka eivät ole sinnikkäästä yrittämisestä huolimattakaan siinä onnistuneet jokainen päivä ilman työtä on pois ennen muuta työttömältä ihmiseltä itseltään on tullut jo ihan normaaliksikin ajatella että ei minun kannata etsiä töitä ei kannata yrittääkään mutta hallitus on panostanut työvoimapalveluihin

kohta varmaan kuullaan kritiikkiä määräaikaisen lapsivähennyksen poistamisesta sama sama keskituloinen kahden lapsen perhe menettää lapsivähennyksen poistumisen takia kaksisataa euroa vuodessa erotetaan keskenään perhe jää tuhat euroa plussalle arvaan että perhe on ihan tyytyväinen opposition mielipiteistä huolimatta arvoisa puhemies viimeiseksi lasten ja perheiden asioista vielä toinen erittäin tärkeä huomio hallitus päätti käynnistää perhevapaauudistuksen valmistelun budjettiriihessään hienoa tätä on odotettu kauan suomi tarvitsee uudistuksen joka asettaa lapsen edun etusijalle ja joka tukee perheiden hyvinvointia ja valinnanvapautta sekä tasa arvoa ja työllisyyttä on tärkeää että uudella mallilla

todennetaan vaikutus työllisyyteen työnteon kannustavuuteen sekä naisten työmarkkina asemaan ja perheiden valinnanvapauteen ja mahdollisuuksiin arvoisa puhemies kuten alussa totesin tunnelmat tätä budjettia käsiteltäessä ovat selvästi aiempia vuosia toiveikkaammat ja myönteisemmät tästä ilmapiirin ja näkymien muutoksesta on syytä iloita mutta samalla pitää pitää mielessä että kilometrejä tiellä kohti tasapainoa on vielä rutkasti edessä toivon ja uskon että alkava keskustelu käydään rakentavassa vastuullisessa ja toinen toistamme kunnioittavassa hengessä

puhemies tämä on vain pari sivua

hyvät kollegat

mihinkään tarpeellisiin uudistuksiin ei oltu pystytty tässä maassa kasvoivat enää vain työttömyys ja valtionvelka suomi oli tiellä joutua holhoukseen kreikka on esimerkki siitä mitä sellainen säästökuuri olisi tarkoittanut tavallisen kansan arjessa kurjuus olisi jatkunut hamaan tulevaisuuteen eduskuntavaaleissa kaksituhattaviisitoista suomalaiset äänestivät muutoksen puolesta ja vaihtoivat vallanpitäjiä keskusta nousi pääministeripuolueeksi lupasimme laittaa suomen kuntoon ja sanoimme rehellisesti että suunnan muuttamiseksi tarvitaan myös ei niin mukavia päätöksiä saman olimme todenneet moneen kertaan ennen vaaleja arvoisa puhemies ihmiset pohtivat usein ihan oikeutetusti onko äänestämisellä väliä ja muuttuuko ongelmia riittää edelleen ratkaistavaksi varmasti virheitäkin on tehty mutta se tärkein on saatu aikaan nyt suomi on taas vuosien jälkeen nousun tiellä työttömiä on lähes vähemmän kuin vuosi sitten lähes aikaansaadusta käänteestä on hyötynyt eniten hän joka oli aiemmin työttömänä ja nyt töissä työttömänä pitkään olleella hitsaaja seijalla tai kaupan kassa timolla on nyt toivottavasti aiempaa vähemmän rahahuolia

puhemies julkisuudessa on käyty keskustelua siitä mistä talous ja työllisyyskäänne johtuu ja kenen ansiota se on kyllä sen ovat saaneet suomalaiset yhdessä aikaan on tarvittu sekä hallituksen uudistuspolitiikkaa että sopimista työmarkkinoilla mutta ennen muuta on tarvittu tavallisen kansan joustamista ja vastaantuloa se ei varmasti aina ole ollut aivan helppoa sillä monella on jo valmiiksi tiukkaa toimeentulonsa kanssa mutta isolta osalta tämän kaiken vuoksi yhä useammalla suomalaisella työttömällä on nyt töitä velanottomme vähenee ja ja kunnissa on pääosin pystytty välttämään lomautukset ja irtisanomiset ymmärrettävää ei sen sijaan ole elinkeinoelämän johdon luistelu suomi talkoista isojen pörssifirmojen pomojen palkat ja bonukset ovat edelleen paisuneet mikä on väärin keskustan linja on että taakanjaon on oltava yhteisvastuullista siksi parempiosaisten solidaarisuusveroa jatketaan verotuksen oikeudenmukaisuudesta on huolehdittava myös pidemmällä aikavälillä arvoisa puhemies tästä eteenpäin korostuu ennen muuta kolme asiaa ensinnäkin arjen turvallisuudesta on pidettävä huolta entistäkin valppaammin maailmalla on vaaransa eikä suomikaan ole täysin pahalta turvassa minkä turun epäilty terrori isku osoitti poliisille ja muille viranomaisille sekä terrorismin torjuntaan tulee nyt tuntuvasti lisää rahaa ja resursseja ensi vuonna laittomasti suomessa olevien maasta poistamista nopeutetaan mutta muutakin on liian usein meillä ihan omasta takaakin ratkotaan erimielisyyksiä ennemmin nyrkeillä kuin puhumalla hallitus ei yksin voi tätä ongelmaa kokonaan purkaa eikä varmaan eduskuntakaan mutta turvakoteihin panostetaan ensi vuonna entistä enemmän toiseksi suomen nousua on edelleen tukevoitettava mahdollisimman monen työttömän on päästävä töihin talous ja työllisyyskäännettä on kestänyt vasta reilun vuoden syksyn palkkaneuvotteluilla on kriittinen merkitys käänteen vankistamisessa keskusta luottaa siihen että liitoissa pystytään suomen edun mukaisiin ratkaisuihin toivon mukaan eteenpäin päästään myös esimerkiksi paikallisessa sopimisessa näin turvataan nykyisiä työpaikkoja ja luodaan uusia

arvoisa puhemies sain sähköpostin eräältä yksinhuoltajalta joka kirjoitti sanotaan että suomi nousee mutta ei se vielä meidän perheen arjessa näy tiukkaa ja jokainen euro on mietittävä tarkkaan usein on tingittävä kaikesta muusta että rahaa riittää ainakin ruokaan tämä on valitettavasti totisinta totta edelleen aivan liian monessa kodissa keskustan linja ja tavoite on että kasvu kuuluu kaikille erityisen tärkeää tässä tilanteessa on tukea vielä paremmin yhteiskunnan vähäosaisia sitä ei tehdä vielä riittävästi mutta on todettava että nyt tehdään monia oikeansuuntaisia ratkaisuja perhevapaauudistus lähtee liikkeelle tavoitteena on oltava perheiden kannalta nykyistä parempi perhevapaamalli muutoin lapsiperhetoimet kohdistetaan nyt kaikista pienituloisimpiin perheisiin se tapahtuu alentamalla päivähoitomaksuja tekemällä lapsilisään ja lisäämällä opintotukeen nostamme myös pienimpiä äitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja aloitamme maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun ja parannamme peruskoulun tasa arvoa korotamme myös alimpia sairauspäivärahoja tämän lisäksi tartumme nuorten työttömyyteen ja syrjäytymiseen esimerkiksi lisäämällä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja takuueläkkeeseen tehdään nyt kolmas korotus tällä vaalikaudella tekemistä jää silti vielä tulevillekin vuosille ja on todettava että ei toimeentulo pienimmillä työeläkkeilläkään kovin hääppöinen ole puhemies vaikka äsken mainitsemani parannukset ovat pieniä suunta on kuitenkin näissä oikea arvoisa puhemies vielä yksi tärkeä asia koko suomi on saatava mukaan kasvuun keskustalle tärkeää on että hyvää elämää pystyy elämään kaikkialla suomessa tasapainosta on kyse liikennehankkeita tulee nyt aiempaa tasaisemmin kaikkialle maahan mutta ennen muuta tarvitaan lisää kannattavia työpaikkoja niille paikkakunnille ja seuduille joista nyt muuttaa ihmisiä työn perässä pois jos tässä salissa on aitoa valmiutta ja halua tasapainoisemman suomen rakentamiseen etelästä pohjoiseen kaupungeista maaseudulle keskusta on valmis vaikka nopeallakin aikataululla kutsumaan koolle puolueiden ja asiantuntijoiden yhteisen neuvonpidon jonka tavoite olisi olisi hallitus ja oppositiorajan ylittävä useamman vaalikauden mittainen sopimus tästä asiasta

suomi monilla mittareilla olemme maailman paras maa mutta tekemistä on vielä sata vuotiaan suomen tulevaisuuden hyvinvointi ja turvallisuuskin on pitkälti kiinni siitä pidämmekö kaikki suomalaiset ja koko maan mukana arvoisa puhemies toivon mukaan tasa arvoisen työllistävän ja turvallisen suomen rakentaminen on koko eduskunnan yhteinen tavoite

arvoisa rouva puhemies positiivisia talousuutisia kantautuu ympäri suomen ja laajasti erilaisista yrityksistä kasvumme on laaja alaista ja vientimme vetää jälleen satamia suurennetaan ja väyliä syvennetään perheiden arjessa talouden suunnanmuutos näkyy toimeentulon ja tulevaisuudenuskon vahvistumisena arvoisa puhemies hallituksen toimet velkaantumisen vähentämiseksi sekä talouskasvun työllisyyden ja yrittämisen vahvistamiseksi ovat alkaneet tuottaa tulosta en väitä että käänne olisi yksistään hallituksen toimien ansiota mutta hallituksen päätöksillä on varmasti ollut osaltaan merkittävä vaikutus talouden piristymiseen kuluttajien ja yrityksien luottamus talouden kehitysnäkymiin alkoi vahvistua voimakkaasti jo kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattakuusitoista aikana luottamusta varmasti vahvisti se että maassa on vihdoin hallitus jolla on ollut rohkeutta ja päämäärätietoisuutta tarttua taloutemme ongelmiin ja toteuttaa kipeästi kaivattuja uudistuksia näillä uudistuksilla hallitus on avittanut tuhannet suomalaiset takaisin työhön ja parempaan toimeentuloon

ennen hallituksen budjettiriihtä kokoomus piti esillä kolmea isoa teemaa jotka me koimme erityisen tärkeiksi isänmaan ja jokaisen suomalaisen tulevaisuuden ja kestävän hyvinvoinnin turvaamisen kannalta yksi kokoomus halusi että suhdannetilanteen muutoksessakin pysytään tiukasti valitulla kurinalaisen finanssipolitiikan linjalla samalla linjalla samalla kun työllisyyttä edistetään työllisyyttä ja kasvua tukevat sekä osaamista ja turvallisuutta vahvistavat toimet on siis tehtävä tinkimättä julkisen talouden tasapainottamisen tavoitteesta halusimme kaksi turvata palkansaajien ostovoiman vakaan kehityksen ensi vuodeksi veronkevennyksillä sekä kolme käynnistää tasa arvon työllisyyden ja perheiden arjen joustavuuden kannalta välttämättömän perhevapaauudistuksen hallitus näytti näille kaikille kolmelle tavoitteelle vihreää valoa arvoisa puhemies kesän aikana pidetyissä puheenvuoroissa talouden positiivinen käänne ja siihen liittyvä jonkinlainen vauhtisokeus herättivät täysin absurdin keskustelun jakovarasta ja vaatimuksia kurinalaisesta finanssipolitiikasta tinkimisestä edustaja vartiaista lainatakseni kohtalomme uhkasi olla sama kuin laihduttajalla joka kymmenen kilon lihomisen jälkeen iloitsee yhden kilon laihtumisesta ja päättää sitten lopettaa hyvin alkaneen elämäntaparemontin kokoomus on toistuvasti muistuttanut että talouden käänne ei saa tarkoittaa uudistusvauhdin hiipumista noususuhdanne on otollisinta aikaa rakenteellisille uudistuksille hallitus ei sortunut jakovarapopulismiin ja holtittomiin menolisäyksiin vaan budjettiriihessä tehtiin vastuullisia päätöksiä uudet lisäpanostukset kohdistettiin tukemaan osaamista turvallisuutta ja tulevaisuuden kasvua ja työllisyyttä sekä syrjäytymistä monista tarpeellisista ja perustelluista lisäpanostuksista huolimatta tiukan talouspolitiikan peruslinjasta ei lipsuttu tämän ansiosta valtiontalouden alijäämä on ensi vuonna aikaisempia vuosia merkittävästi pienempi ja julkisen talouden velkaantumisen taittuminenkin on näköpiirissä arvoisa puhemies palkansaaja on budjettiriihen voittaja ja tämän budjetin voittaja tehdyllä veroratkaisulla hallitus pitää kiinni hallitusohjelman lupauksesta kenenkään palkansaajan verotus ei käytännössä kiristy ensi vuonna

lukeutuva kokonaisveroasteemmekin on saatu laskettua olen tyytyväinen veroratkaisuun mutta olen pettynyt suomalaiseen verokeskusteluun yleisesti puhumme aivan liian vähän korkean ja nopeasti kiristyvän työn verotuksen haitoista kun noin kaksituhattaneljäsataa euroa kuukaudessa ansaitsevalle lastentarhanopettajalle tai tradenomille jää lisätyöstä maksettavasta kolmensadan euron palkankorotuksesta vain hieman reilu puolet käteen minusta on oikein kysyä onko progressiomme jo liian tiukka kohtuullisellakin tulotasolla jos ylityötunneista ja palkankorotuksista ei jää tarpeeksi lisätuloa käteen kannustimet opiskella kehittää itseään tehdä työtä ja yrittää heikkenevät tämä heikentää kasvuamme ja verotulojemme sitä pohjaa jolla rahoitamme hyvinvointipalvelumme arvoisa puhemies palkansaajien ohella perheet huomioitiin tässä budjetissa erityisesti kokoomuksen pitkäaikaisen tavoitteen perhevapaauudistuksen liikkeelle saanti on osoitus hallituksen kyvystä sopia uudistuksista perhevapaauudistukselle asetettuja suuntaviivoja on jo ehditty kritisoimaan mahdottomaksi yhtälöksi kaikille kriitikoille ja huolestuneille lohdutukseksi kokoomuksen esittelemä perhevapaamalli täyttää kaikki uudistukselle asetetut reunaehdot niin tasa arvon vahvistamisen työllisyyden paranemisen kuin perheiden omien valintojen kunnioittamisen perheiden arkea ja taloutta helpotetaan myös alentamalla varhaiskasvatusmaksuja ensi vuonna seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla tämän vuoden kevennysten lisäksi maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee kuusituhattaseitsemänsataa perhettä lisää ja toisen lapsen sisaralennus

kannustinloukkuja ja parannetaan työllisyyttä arvoisa puhemies on suoraselkäistä ja rehellistä todeta että käsillämme oleva talouden käänne ei ole korjannut talouden rakenteita hallitus on ottanut askelia oikeaan suuntaan mutta meillä on edelleen matkaa kuljettavana kun haluamme saavuttaa saavuttaa asettamamme tavoitteen seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteesta ja velkaantumisen lopettamisesta vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyksi mennessä valitettavasti ensi vuosikymmenellä huoltosuhteemme heikkenee edelleen ja tämän päivän tavoitteemme ovat huomisen hyvinvoinnin turvaamisen kannalta liian alhaiset meidän tulee pyrkiä päättäväisesti nostamaan työllisyysasteemme seitsemänkymmenenviiden prosentin tasolle tasolle jolla muut pohjoismaat jo ovat tasolle joka vähintään vaaditaan pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoittamiseksi työllisyyden kasvu on tehokkain ja kestävin keino torjua syrjäytymistä ja yhteiskunnan eriarvoistumista arvoisa puhemies ilman seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen saavuttamista me emme tule näkemään tässä salissa ensi vuosikymmenellä ylijäämäisiä budjettiesityksiä kokoomus on sitoutunut tähän tavoitteeseen ja on valmis kääntämään jokaisen kiven sen saavuttamiseksi että yhä useampi suomalainen pääsee työhön parempaan toimeentuloon vähempi ei yksinkertaisesti riitä

arvoisa puhemies valtiovarainministeri petteri orpon budjetin esittelypuheenvuorossa oli oikeita havaintoja maailmantalouden kasvu antaa suomelle nyt vahvaa vetoapua kuten puheenjohtaja rinne ennen ja jälkeen viime eduskuntavaalien on korostanut korostanut vientivetoinen kasvu on suomelle parasta lääkettä talous kasvaa mutta leikkaukset jatkuvat häviäjiä ovat pienituloiset eläkkeensaajat opintotuella elävät opiskelijat työttömät ja lapsiperheet yksi huusi poissaoloaan ministeri orpon esityksessä ja sen mukana sydän esityksestänne ei käynyt ilmi miten estämme eriarvoisuuden kasvun pidämme kiinni yhteisen yhteiskuntamme eheydestä ja ilman sosiaalista oikeudenmukaisuutta budjetti on kuin talo ilman lämmintä liettä hallituksen omankin arvion mukaan joka vihdoin saatiin kaikkein pienituloisimmilta viedään noin neljäkymmentä euroa ja suurituloisille annetaan noin neljäsataa euroa ja tämä on vain yhden vuoden saldo pääministeri sipilä myönsi viime viikolla a studiossa ensimmäistä kertaa että hallituksen politiikka iskee eniten pienituloisiin ja lisää eriarvoisuutta kiitän rehellisyydestä mutta nyt olisi aika tunnustaa että hallituksen linja kaipaa korjaamista eriarvoisuuden kasvu ei ole mikään välttämätön luonnonlaki missään suhdannetilanteessa kuten eturivin sosiaalipolitiikan professorimme heikki hiilamo totesi tuloerojen kasvu ei ole välttämätöntä

kun pienituloisten leikkaukset jatkuvat hallitus jatkaa veronkevennysten suuntaamista omille taustaryhmilleen apteekkarit miljoonaperintöjen saajat ja suurmetsätilojen omistajat voivat nukkua yönsä rauhassa tässä sitä jakovaraa tuntuu olevan ministeri orpo sen sijaan lähihoitajat keittäjät lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat kysyvät kenelle nyt nähty kasvu kuuluu reilu vuosi sitten hallitus otti vallan ajaa ensin kaikkien palkansaajien ja sitten julkisen sektorin pienipalkkaisten työntekijöiden lomaetuihin leikkauksia nyt sillä on valta perua ne moni kysyy mitä tällä saavutettiin sadanviidenkymmenen miljoonan euron nettosäästö summa on sama jolla katetaan ensi vuoden apteekkarien ja suurmetsänomistajien ylimääräiset veroedut kansakunnan muistiin on jäämässä sivumerkintä kokoomus leikkasi opettajien ja hoitajien lomarahat ja ben zyskowiczin huuto tämän todistaa ministeri orpo vetoan teihin vielä kerran perukaa lomarahaleikkaus ahkerat hoitajat kiittävät ja viisaat miljonäärit ymmärtävät laittakaa budjettiesitykseenne sydän kohdalleen arvoisa puhemies uutterat äidit ja isät pitävät maamme pyörät pyörimässä niin kodeissa kuin työpaikoilla ruuhkavuosia elävät lapsiperheet ovat maamme hiljaisia sankareita hallitus on luvannut aloittaa pitkään toivomamme tasa arvon ja työllisyyden kannalta tärkeän perhevapaauudistuksen lapsiperheille myönteistä on myös päivähoitomaksujen uudistus joka vie eteenpäin sdpn toista pitkäaikaista perhetavoitetta maksutonta päivähoitoa on kuitenkin vaikea käsittää miksi ensi vuoden talousarviossa hallitus kaikista väestöryhmistä on päätynyt kiristämään juuri pieni ja keskituloisten lapsiperheiden verotusta tämä kohdistuu kaikkiin lapsiperheisiin myös niihin jotka eivät saa hyötyä päivähoitomaksujen alenemisesta hoitajan ja huoltomiehen kaksilapsinen perhe maksaa ensi vuonna yli kaksisataa euroa enemmän veroa kuin tänä vuonna jään kysymään miksi tällainen päätös ja ratkaisu tehdään arvoisa puhemies poliisin ja tuomioistuinten lisäresurssit ansaitsevat kiitokset turvallisuus on yhteinen näistä hyvistä päätöksistä huolimatta budjettiesitys kaipaa lisää rohkeutta vastata maailman muutokseen ja sydäntä pitää tässä muutoksessa kaikki mukana hyvinvointimme perustuu työlle ja osaamiselle siksi on syytä palata työlinjalle tarvitsemme uudistuksia jotka lisäävät työtä ja yrittämistä tulevaisuusinvestointeja jotka kääntävät osaamistasomme uudelleen nousuun ja kaikki tämä on tehtävä kestävällä tavalla ympäristö huomioiden ja kansainvälinen vastuumme tuntien näissä asioissa budjettiesitys kaipaa korjaussarjaa

laadittava kattava ohjelma eläkkeensaajat ovat yhteiskuntamme voimavara kuudenneksi tarvitaan riittäviä toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi pieni lisäys metso ohjelmaan on hyvä alku mutta tämäkin otetaan ympäristöministeriön sisältä toiselta momentilta seitsemänneksi kehitysavun tasoa on nostettava kuten yhteisesti ykssa olemme sopineet on turha puhua tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta tai terrorismin torjumisesta jos emme ole valmiita itse tekemään omaa osaamme arvoisa puhemies

arvoisa puhemies viides syyskuuta vietettiin kahdennenkymmenennen kerran yrittäjän päivää

kuin mikki hiiri meillä ei seilata menestyksestä toiseen kaarnalaivalla vaan yritetään sitkeästi välillä onnistuen joskus myös epäonnistuen murheellisten laulujen onnellinen maa yrittäjien maa sininen eduskuntaryhmä arvostaa yrittämistä jokaisessa meissä on sekä yrittäjää että duunaria yrittäminen onnistuu vain jos duunaa hallitus on uskaltanut yrittää nostaa isänmaan talouden valtion ensi vuoden budjetti tukee talouskasvua ja työpaikkojen syntymistä keventää verotusta ja taittaa valtion velkaantumista suomen talouden hukattu vuosikymmen on ohi talouskasvu on tänä vuonna ollut ripeässä kolmen prosentin vauhdissa ja ensi vuonnakin odotetaan hyvää vienti kasvaa jo tuontia nopeammin merkittävä ansio viennin vedosta kuuluu parantuneelle kilpailukyvylle teollisuuden tilaukset ovat kasvaneet lähes kaksikymmentä prosenttia viime vuoteen verrattuna lähes neljäsataakaksikymmentätuhatta turistia saapui suomeen heinäkuun aikana enemmän kuin viime taantumaa ennen teollisuuden tilaukset ovat kasvaneet ja tammi heinäkuussa konkursseja laitettiin vireille viisitoista prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli lähes vähemmän kuin viime vuonna ensi vuonna työttömyysaste laskee prosentin verran tilastojen mukaan arvoisa oppositio te aina asiantuntijoihin vetoatte suomen suunta on kääntynyt toivo on herännyt tulevaisuus on sininen arvoisa puhemies arvoisa puhemies ihmisen eteenpäin pääsemisen nälän ja toisista välittämisen tasapainottaminen on isänmaamme keskeisimpiä haasteita yhteinen moraalinen velvollisuutemme on tukea jokaista joka ei omin voimin pääse eteenpäin mutta meillä ei ole moraalista oikeutusta ottaa keneltäkään enempää kuin on kohtuullista se mikä ei ole oikeus eikä kohtuus ei voi olla lakikaan usea suomalainen kokee että kovalla työllä ansaitut eurot menevät valtion pohjattomaan säkkiin veroina kuin vesi hanhen selästä tuleva puolueemme sininen tulevaisuus on verokriittinen keskiluokan verokapina on alkanut olemme tämän hallituskauden aikana alentaneet ansiotuloverotusta yksi pilkku kaksi miljardia euroa pieni ja keskituloisia painottaen solidaarisuusveron alaraja päätettiin säilyttää nykyisellään tämä on järkevä verolinja kakkua jaettava mutta se täytyy tehdä niin että on oikeus ja mahdollisuus menestyä omalla rehellisellä työllä eduskuntaryhmämme on tyytyväinen myös siihen että valtion velkaantuminen taittuu ensi vuoden budjetissa selvästi tänä vuonna uutta lainaa otettiin viisi pilkku kuusi miljardia euroa ensi vuonna alle kolme miljardia euroa emme saa kerryttää velkataakkaa tuleville sukupolville arvoisa puhemies suomi hyvin jos perheet voivat hyvin pieni ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatusmaksuja alennetaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee kuusituhattaseitsemänsataa perhettä lisää toisen päivähoidossa olevan lapsen maksu putoaa puoleen veronmaksajain keskusliiton laskelman mukaan nelihenkinen perhe voi saada enimmillään sadanseitsemänkymmenen euron alennuksen päivähoitomaksuista suurperheillä luonnollisesti hyöty on vielä suurempi siniset ovat erityisen tyytyväisiä siitä että hallitus panostaa eriarvoisuuden vähentämiseen takuueläkkeitä sekä alimpia äitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja päätettiin korottaa mikä tuo helpotusta monen suomalaisen arkeen sen myös demarit voisivat myöntää hallitus myös nostaa yksinhuoltajan lapsilisäkorotusta kuukaudessa lasta kohden ja esittää opintorahaan seitsemänkymmenenviiden euron huoltajakorotusta yli neljäsataatuhatta suomalaista vapautuu yle verosta näin pääsimme pitkäaikaiseen tavoitteeseemme suomalainen voi tienata noin tonnin kuussa puhtaana käteen hyvä asia jonka jokainen ymmärtää

autoilun korkeammat kustannukset sorateillä verrattuna kaupunkeihin sininen linja on autoilijalle hyvä romutuspalkkio palautetaan bensaveroa ei nosteta ja autoverotus kevenee jälleen tämä on erityisesti pitkien etäisyyksien varrella elävän suomalaisen etu kaksi vuotta sitten sitouduimme siihen että yhteisen hallitusohjelman pohjalta suomen talous saadaan nousuun turvallisuudesta pidetään huolta ja saadaan suomalaisille töitä politiikka on joukkuelaji eikä hallitusta voi muodostaa yksin aikuisen elämään kuuluu että kuuntelee neuvoja ja oppii virheistä edustaja vesa matti saarakkalaa lainatakseni onneksi en itse ole poliittisesti se sama kaikkitietävä räkänokka kuin olin parikymppisenä poliitikon on välttämätöntä kyetä kasvamaan ihmisenä vaikka jotkut äänestäjät odottavatkin muuttumattomuutta sininen eduskuntaryhmä aloitti taipaleensa toimimalla toisin kuin meiltä odotettiin ilman eduskuntaryhmäämme tällaista budjettiesitystä ei olisi suomi pärjää vain jos yhä useampi uskaltaa ylittää ympäröivän maailman ennakko oletukset sieltä henkiseltä korpivaellukselta syntyvät niin elinkeinoelämän järjestöjen kuin politiikankin startupit ilman uskallusta ei voi koskaan saavuttaa mitään suomi on työn arvoinen yrittänyttä ei laiteta sininen eduskuntaryhmä kannattaa hallituksen esitystä ensi vuoden

valoisampi bkt ennusteet osoittavat yli kahden prosentin kasvulukemia ensi vuodelle vientiluvut ovat parantuneet ja sekä kotitalouksien että yritysten investoinnit ovat parhaalla tasolla vuosiin työllisyys on kohentunut etenkin pitkäaikaistyöttömien tilanne myös julkinen velkaantumistahti on hidastunut talouden positiivisesta kehityksestä huolimatta hallituksella riittää yhä runsaasti tekemistä jotta se saavuttaa asettamansa tavoitteen julkisen velan taittamisesta valtionvelka kasvaa ensi vuonna kolme miljardia euroa sote uudistuksella tavoitellun kolmen miljardin euron säästötavoitteen saavuttamiseenkin liittyy lukuisia perustuslakivaliokunnan osoittamia riskejä ne on huomioitava erityisen tarkasti uudistuksen jatkovalmistelussa toimiva työ ja elinkeinoelämä on terveen talouden kannalta avainasemassa hallituksen on ryhdyttävä karsimaan elinkeinotukia nykyiset elinkeinotuet vääristävät kilpailua ja rasittavat veronmaksajia esimerkkinä niistä on kallis tuulivoiman syöttötariffi joka on tuonut veronmaksajille jo satojen miljoonien eurojen lisälaskun työllisyysasteen nosto on perussuomalaisille keskeinen asia hallituksen on tehtävä voitavansa jotta mahdollisimman monet ahkerat suomalaiset löytävät työpaikan ja pääsevät töihin elvytystä ei nyt tarvita tarvitaan työnteon ja yrittämisen edellytysten reipasta parantamista yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa tuloverotuksen asteittainen keventäminen on jo tuottanut hyviä tuloksia silti tarvitaan myös nykyistä tehokkaammin ja yksilöllisemmin kohdennettuja työllisyystoimia monen työttömän osaaminen on korkeatasoista ja heidän ainoa ongelmansa on työpaikan puute osa työttömistä tarvitsee vahvistusta perustaidoissa osalla koulutus ja osaaminen ovat vanhentuneet työttömyyden pitkittyessä useimmilla on kuitenkin motivaatio kohdallaan vain työtilaisuudet puuttuvat mielekäs koulutustarjonta ja hyvät työelämävalmiudet edistävät varsinkin nuorten pääsyä mukaan työelämään ja ehkäisevät heidän syrjäytymistään ammatillisen koulutuksen uudistaminen työelämäpainotteisemmaksi ja valmistumisaikojen lyheneminen ovat askelia oikeaan suuntaan oikea aikainen opinto ohjaus tehostettu työnhakuneuvonta ovat kustannustehokkaita keinoja parantaa nuorten työllistymistä korkeat asumiskustannukset heikentävät työllistymisen edellytyksiä ja kannustimia erityisesti pääkaupunkiseudulla asumiskustannusten nousun hillitsemiseksi kaivataan pikaisia toimenpiteitä hallituksen budjettiesitys sisältää niitä kuitenkin valitettavan niukasti kiinteistöverojen jatkuva nousu lisää asumisen menoja ja syö ostovoimaa kallis asuminen rokottaa erityisesti pienituloisimpia kansalaisia pääministeri sipilä hallituksenne täytyy pitää mielessä myös köyhän asia santeri alkion perintö ja arvopohja olisivat erittäin ajankohtaisia nyt kun tuloerot ovat kasvussa talouden käännyttyä lopulta nousuun on panostettava kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten auttamiseen perussuomalaiset odottavatkin juho saaren johtaman köyhyystyöryhmän tulosten ohjaavan hallituksen politiikkaa oikeudenmukaiseen suuntaan verot maksukyvyn mukaan se on peruslinjaus jonka kokoomuksenkin soisi muistavan monet lapsiperheet kamppailevat jo nyt pienten tulojen kanssa silti hallitus esittää talousarviossaan ettei verotuksen lapsivähennystä myönnetä enää ensi vuonna monen lapsiperheen verotus uhkaa kiristyä tämän päätöksen myötä perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää lapsivähennyksen poistamista ristiriitaisena varsinkin aikana jolloin suomalaisten syntyvyys on alimmillaan sitten nälkävuosien lapsiperheiden tulotasoa alentava politiikka on yhteiskunnan tulevaisuuden tekijöille väärä signaali kansallinen etu ensin tämä on perussuomalaisten linja eduskunnan tulee valvoa ensisijaisesti suomen kansallista etua eun nettojäsenmaksut ja jäsenyydestä suomalaisille aiheutuvat kustannukset eivät saa kohota britannian eu eron myötä myös suomen eu linjaa tulee kirkastaa ja varmistaa se että pidämme pintamme yhteisissä neuvottelupöydissä eun suurten jäsenmaiden kanssa perussuomalaisten eduskuntaryhmä odottaa hallituksen myös julkaisevan hallitusohjelman mukaisen selvityksen maahanmuuton kokonaiskustannuksista ne ovat kasvaneet rajusti muutaman vuoden takaiseen verrattuna huomiota budjettiesityksessä kiinnittävät muun muassa vastaanottojärjestelmän kohonneet yksikkökustannukset niiden nousu on hyvin outoa koska moni turvapaikkakriisin aikana hätäisesti käyttöön otettu kustannuksiltaan kallis vastaanottokeskus ja hätämajoitustila on sittemmin suljettu valtiovarainvaliokunnan onkin saatava tarkka selvitys yksikkökustannusten nousun syistä tietoa kaikista muistakin maahanmuuttoon liittyvistä kustannuksista budjetin lisäsatsaukset turvallisuuteen ovat pieniä askelia oikeaan suuntaan mutta riittämättömiä heikentyneen sisäisen turvallisuustilanteen vuoksi lisäkohdennuksia tarvitaan muun muassa poliisin suojelupoliisin tullin ja hätäkeskusten toimintaan lisäksi toivomme eduskunnan käyvän laajan keskustelun suomen sisäisestä turvallisuustilanteesta perussuomalaisten kahdeksas syyskuuta tekemän keskustelualoitteen mukaisesti ajankohtaiskeskustelu turvallisuudesta on turun terrorististen puukotusten jälkeen erittäin tarpeellinen onhan jopa pääesikunta kehottanut varusmiehiä välttämään yksin pimeässä liikkumista tällainen muutos on erittäin huolestuttavaa suomessa on näet totuttu siihen että miehet naiset ja lapset voivat tuntea olonsa turvalliseksi muuallakin kuin kotonaan ja näin tulee ehdottomasti olla jatkossakin

arvoisa puhemies

näin totesi pääministeri sipilä kun kysyttiin miksi hallitus on politiikallaan ottanut eniten kaikkein köyhimmiltä ja antanut eniten kaikkein rikkaimmille valitettava kehitys ei kyse ole mistään itsestään tapahtuneesta kehityksestä vaan hallituksen arvovalinnoista

maailmantalouden noususta kyllä otetaan kunnia mutta vastuuta omien päätöksien seurauksista ei juuri haluta kantaa nyt esitetyt pienet korjaukset kertovat ehkä siitä että omaatuntoa vähän kolkuttaa mutta eivät nämä laastarit paranna sitä kuilua joka suomalaisten välillä kasvaa hallitus puhuu usein siitä että nyt on tehty kipeitä päätöksiä eivät ne ole kipeitä kaikille eivät ne teitä satuta ei kukaan ota teiltä mitään ne satuttavat kaikkein köyhimpiä suomalaisia ne satuttavat maailman hädänalaisia arvoisa puhemies me teemme nyt ensimmäistä budjettia seuraavalle sadalle vuodelle nyt tehdyillä arvovalinnoilla me valitsemme suuntaa tälle maalle mitä merkitystä on sata vuotisjuhlavuodella jos emme edes nyt pysähdy miettimään mikä tässä maassa on kaikkein arvokkainta kaikkein kauneinta miten me haluamme tätä maata uudistaa ja miten me haluamme vaalia sata vuotta tätä maata on rakennettu tasa arvoon ja sivistykseen nojaten koska haluttiin tehdä parempaa maata niille jotka tulevat tänne meidän jälkeemme paljon vaikeimpina aikoina nyt annettiin naisille yhtäläinen äänioikeus luotiin neuvolajärjestelmä ja äitiyspakkaus tehtiin peruskoulu vietiin läpi lasten oikeus tasa arvoiseen päivähoitoon kysykää itseltänne rehellisesti tekisikö tämä hallitus näitä uudistuksia miten me nyt vastaamme oman aikamme isoihin kysymyksiin toteammeko me että köyhyyttä voidaan kyllä vähentää mutta vasta sitten kun ajat ovat paremmat että koulutukseen voidaan kyllä panostaa mutta vasta sitten kun olemme tippuneet tarpeeksi kauas huipulta että ilmastonmuutosta voidaan torjua mutta vain sen verran kuin teollisuuden lobbarit haluavat arvoisa puhemies vihreät tarjoavat tasapainoisen vaihtoehdon jossa puolustetaan heikompiosaisia ja koulutusta jossa torjutaan ilmastonmuutosta ja uudistetaan taloutta me uskomme että hyvä maa nojaa koulutukseen ja osaamiseen kansainvälisissä vertailuissa suomi on jäämässä jälkeen muista länsimaista koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa erityisesti pojat tippuvat nyt kyydistä tämän me haluamme muuttaa ja tästä syystä hallituksen valtavat koulutusleikkaukset on peruttava tasa arvoisen päivähoito oikeuden lopettaminen ja ryhmäkokojen paisuttaminen osuivat pahiten juuri niihin lapsiin jotka tarvitsevat varhaiskasvatusta kaikista eniten tehdyt virheet on myönnettävä ja ne on korjattava maksujen alennus on todella hyvä ja kannatettava asia mutta se ei korjaa tehtyä vahinkoa me haluamme eniten tukea niille oppimisen pienille ensiaskeleille

siksi toisin kuin hallitus me teemme nyt arvovalinnan leikata tehottomia yritystukia sen sijaan että säästäisimme koulutuksesta sillä on paljon helpompaa kasvattaa ehjiä lapsia korjata rikkinäisiä aikuisia arvoisa puhemies me uskomme että hyvä maa nojaa tasa arvoon ja pieniin tuloeroihin ei ole oikein antaa satojen miljoonien eurojen verohelpotuksia kun samalla leikataan työttömiltä eläkeläisiltä ja opiskelijoilta me haluamme nostaa ihmisiä köyhyydestä ja uudistaa perhevapaat yhteistyössä tavalla joka aidosti parantaa isien asemaa kotona ja äitien asemaa työelämässä siksi toisin kuin hallitus me teemme arvovalinnan kiristää osinkoverotusta sekä maltillistaa ja uudelleen kohdentaa nyt suunniteltuja massiivisia veronkorotuksia sen sijaan että leikkaisimme kaikkein köyhimmiltä sillä yhteiskunnan hyvyyttä mittaa se miten se pitää huolta kaikkein heikoimmistaan arvoisa puhemies me uskomme että hyvän maan juuret ovat myös puhtaassa luonnossa me haluamme pitää huolta kauniista metsistämme ja pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupenemisen siksi hallituksen leikkaukset luonnonsuojeluun on peruttava tulevaisuuden maailmassa pärjäävät ne joilla on uskallusta olla edelläkävijöitä ne jotka eivät anna teollisuuden lobbareiden hidastaa uuden syntyä kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla me uudistaisimme suomen taloutta ja auttaisimme suomalaisia yrityksiä pääsemään kansainvälisille markkinoille puhtaan teknologian huippuosaajina siksi toisin kuin hallitus me teemme arvovalinnan leikata leikata ympäristölle haitallisista tuista kuten turpeen ja muitten fossiilisten tukemisesta sen sijaan että leikkaisimme luonnonsuojelusta ja heikentäisimme ilmastopolitiikkaa sillä on asioita joita meidän lapsemme eivät voi enää korjata arvoisa puhemies tämä maa on tasa arvon koulutuksen ja upean luonnon maa vihreät haluavat viedä suomen takaisin siihen suureen tarinaan josta me kaikki olemme niin ylpeitä me haluamme pitää kiinni siitä lupauksesta joka tässä maassa on aina annettu lapsille ja lapsenlapsille että me teemme työtä jotta teillä olisi paremmin että tässä maassa kenestä tahansa voi tulla ihan mitä tahansa

arvoisa puhemies köyhät köyhtyvät rikkaat rikastuvat näin uutisissa kuvailtiin hallituksen talouspolitiikkaa ja kuvailu pitää täysin paikkaansa vasemmistoliiton tilaama laskema eduskunnan tietopalvelusta osoittaa että hallituksen päätökset kasvattavat tuloeroja suomessa saman vahvistaa myös valtiovarainministeriön arvio ensi vuoden talousarviosta rikkaimmille annetaan noin neljäsataa euroa lisää vuodessa pienituloiset taas menettävät kolmekymmentäseitsemän euroa syy eriarvoisuuden kasvulle on selvä pienituloisten etuuksia kuten kansan ja takuueläkkeitä opintotukea ja työttömyysturvaa on leikattu samalla kun asiakasmaksuja ja omavastuita on korotettu viime viikon a studiossa myös pääministeri sipilä vihdoin tämän sipilän mukaan kasvava eriarvoisuus on ikävää mutta hän toivoo hallituksen pystyvän paremmin puuttumaan eriarvoisuuden pahenemiseen sitten kun talouden saneerausvaihe on ohi arvoisa pääministeri ja arvoisa hallitus eriarvoisuuden kasvu on tosiasia tämä ei ole tapahtunut niin kuin pääministeri vaan on tietoisen politiikan tulosta eriarvoisuuden vähentäminen ei myöskään ole asia johon voidaan palata sitten kun talous on kunnossa tai sitten kun työllisyys on hyvä se pitää ottaa huomioon poliittisessa päätöksenteossa joka päivä ja jokaisen budjetin yhteydessä ei ole minkäänlaisia takeita siitä että tuloerot kapenevat kun työllisyys kohenee jollei sen eteen tehdä tietoisia poliittisia päätöksiä valtiontaloutta tasapainottaa myös kasvattamatta tuloeroja viime hallitus sopeutti noin kuudella miljardilla ylikireä finanssipolitiikka oli talouskriisin oloissa huono kompromissi mutta menoleikkausten lisäksi tehtiin myös perusturvaan korotuksia ja solidaarista veropolitiikkaa tulonjakovaikutukset laskettiin jokaisen budjettipäätöksen yhteydessä ja lopputulos oli että tuloerot kapenivat tämä hallitus taas on sopeuttanut neljällä miljardilla kokonaan leikkaamalla julkisista menoista kuten koulutuksesta sosiaaliturvasta ja hyvinvointipalveluista lopputulos pienituloiset kärsivät eniten ja tuloerot kasvavat ei myöskään pidä paikkaansa ettei hallituksella ole ollut jakovaraa hallitus on hävittänyt jo puolitoista miljardia euroa valtion tulopohjasta hyvätuloisia suosivilla verokevennyksillä ensi vuonna tämä veroale jatkuu kolmensadan miljoonan verokevennyksillä ja kun tulonjakovaikutuksia tarkastelee kohtelee ensi vuoden budjetti siis jälleen kaikista suopeimmin hyvätuloisimpia

ansiotuloverotuksen keventämistä perustellaan hallituksen toimesta yleensä työnteon kannustimilla mutta miten tuloverotus oikeasti vaikuttaa työhalukkuuteen vattin selvityksessä vuodelta kaksituhattaviisitoista tutkijoiden johtopäätös on että tyypillisten palkansaajien tehdyt työtunnit ja verotettava tulo reagoivat vain maltillisesti tai eivät ollenkaan tuloveroasteen muutoksiin suomessa myös kansainväliset tutkimustulokset ja tulokset muista pohjoismaista ovat hyvin samankaltaisia hallituksen verolinja ei siis tältä osin ole perusteltu arvoisa arvoisa puhemies vasemmistoliiton tulevaisuudenvisiossa sosiaaliturva uudistetaan kokonaisvaltaisesti kattavan perustulokokeilun pohjalta työvoimapolitiikka ei rankaise työttömiä vapaaehtoistoiminnasta ja oma aloitteisuudesta ja kaikille annetaan mahdollisuus uudelleenkouluttautua yritystukijärjestelmä tukee talouden kestävää rakennemuutosta ja laadukasta tutkimusta ja suomen osaamistasoa nostetaan tässä budjetissa jäimme erityisesti kaipaamaan ratkaisuja niihin akuutteihin eriarvoisuuden kasvuun liittyviin ongelmiin joiden kanssa suomalaiset kamppailevat arjessaan ulosottoon päätyy suomessa vuosittain noin neljäsataatuhatta sosiaali ja terveyspalvelun laskua määrä on kasvussa mikä kertoo karua kieltä siitä että pienituloisten rahat eivät suomessa tahdo riittää edes terveydenhuoltoon samalla monikansalliset perintäfirmat pääsevät rahastamaan ihmisten sairauksilla vasemmistoliitto esittää yhtä yhtenäistä ja riittävän alhaista maksukattoa ja lääkkeiden kuluille tämän lisäksi esitämme lääkärikäynnin terveyskeskusmaksun poistoa koko maassa mikä maksaisi arviolta noin neljäkymmentä miljoonaa eli kolmekymmentäseitsemän kertaa vähemmän kuin hallituksen suurituloisia suosineet verokevennykset esitämme myös perusturvaetuuksien indeksijäädytyksen poistoa sekä indeksileikkauksen perumista mikäli etuuksien jäädytys pysyy voimassa heikentää se kaikista pienituloisimpien suomalaisten ostovoimaa indeksijäädytyksen poisto olisi kokoluokaltaan yhtä paljon kuin ensi vuoden ansiotuloverokevennys vasemmistoliitto vaatii myös takuueläkkeen sekä kansaneläkkeen korottamista viidelläkymmenellä eurolla kuussa ja tästä asteittain ylöspäin lopuksi arvoisa puhemies olemme erittäin huolissamme ammatillisen koulutuksen tilasta leikkaukset ovat heikentäneet opetuksen laatua merkittävästi minkä lisäksi on täysin kestämätöntä että nuoren opintopolku katkeaa jo toisella asteella rahanpuutteeseen satavuotiaan suomen kunniaksi olisi oikeudenmukaista ja myös kunniallista antaa suomalaisille nuorille aito lupaus siitä kenenkään koulutuspolun tarvitse katketa lähiopetuksen tai rahan puutteeseen jo toisella asteella ja osoittaa että me päättäjät olemme tässä kysymyksessä sanojemme mittaisia

fru talman arvoisa rouva puhemies meillä on pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta sen etuudet ja palvelut mutta työllisyysaste on eteläeurooppalainen tämä lainaus on valtiosihteeri martti hetemäeltä ennen budjetin käsittelyä vuosi sitten valtiovarainministeriön vahva mies hetemäki olisi voinut sanoa jälleen samoin sillä nyt tarvitaan kokonaan uutta tavoitetasoa työllisyysasteen osalta valitettavasti työllisyysaste on edelleen noin seitsemänkymmentä prosenttia edes hallituksen seitsemänkymmenenkahden prosentin tavoitteella emme pääse lähelle kohtuullista pohjoismaista tasoa ruotsalainen eduskuntaryhmä on samaa mieltä hetemäen kanssa työllisyys on saatava muiden pohjoismaiden tasolle ja pidemmän päälle kahdeksaankymmeneen prosenttiin ahvenanmaa on jo tuolla tasolla ja myös pohjanmaan vientirannikko on lähellä seitsemääkymmentäviittä prosenttia jo nykyisin mahdotonta tämä ei siis suinkaan ole ruotsissa työelämää uudistettiin yli kymmenen vuotta sitten itse asiassa sosiaalidemokraattisen hallituksen aikana ja siellä voidaan nyt nauttia seitsemänkymmenenseitsemän prosentin työllisyysasteesta on syytä nähdä selvästi maamme kilpailuedut ja uskaltaa panostaa uudistuksiin joita taloudessamme tarvitaan budjettikirjassa on esimerkkejä hyvistä toimenpiteistä se että mahdollistetaan työttömyysturvan käyttö oman yrityksen perustamiseen tai opiskeluun on oikein ruotsalaisen eduskuntaryhmän työllisyysohjelmassa olemme listanneet useita mikrotason toimenpiteitä ja muun muassa korostaneet rakentavan vuoropuhelun tarvetta itse työpaikoilla hyvä johtajuus lisää motivaatiota ja parantaa työhyvinvointia

arvoisa puhemies monet yhteiskunnassamme eivät pääse koskaan työmarkkinoille tiedämme muun muassa että aivan liian monet kolmekymmentä vuotiaat päätyvät sairauseläkkeelle mielenterveysongelmien takia tämän vuoksi rkp ja ruotsalainen eduskuntaryhmä vaativat laajaa kansallista mielenterveysohjelmaa toivomme hallituksen ottavan kopin aloitteestamme asiaan puuttumattomuus maksaa nimittäin miljardeja yhteiskunnalle kaiken inhimillisen kärsimyksen ohella

on muuttunut viimeisten kahdensadan vuoden aikana tämä huima muutos ja kehitystahti tuo tullessaan valtavia mahdollisuuksia etenkin kaltaisellemme pienelle ja ketterälle fiksulle ja osaavalle maalle suomella on ainutlaatuinen tilaisuus olla se voima joka tuo eri sektoreille uusia ratkaisuja ja uusia konsepteja nimenomaan huomiseen maailmaan jossa työn käsite sekä taloudellisen arvonluonnin logiikka tulevat poikkeamaan huomattavasti siitä mihin olemme tottuneet meidän on aktiivisesti varmistettava toimintaedellytykset niille toimialoille ja alueille joilla vienti aidosti vetää joilla teollista jalostusarvoa luodaan ja joilla yritykset itse markkinaehtoisesti panostavat tutkimukseen ja kehitykseen

economist lehti kirjoitti kesällä konsulttiyhtiö pwcn arviosta että keinoälyyn liittyvä kasvu tulee kasvattamaan koko maailman yhteenlaskettua bktta kuudellatoistatuhannella miljardilla dollarilla vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä

arvoisa puhemies kristillisdemokraatit odottivat ennen budjettiriihtä hallitukselta panostuksia ennen kaikkea työllisyyden ja yrittäjyyden tukemiseen

työllisyyden parantaminen oli hallituksen keskeinen tavoite vaalikauden alussa ikävä kyllä hallitus on itsekin joutunut myöntämään ettei se tule saavuttamaan asettamiaan tavoitteita

koulutuksen osalta tulee huomioida elinkeinoelämän tarpeet niin korkeakoulutuksessa kuin ammatillisessa koulutuksessa leikkausten sijaan tarvitsemme nyt panostuksia koulutukseen tutkimukseen ja kehitystoimintaan arvoisa puhemies kun mietimme tulevaisuuden suuria haasteita on väestö ja perhepolitiikka yksi keskeisimmistä asioista kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen että myös muut puolueet niin oikealla kuin vasemmalla ovat viimein heränneet tähän ongelmaan alhainen syntyvyys on ongelma johon tulee tarttua päättäväisesti hallitus tekee pienen korotuksen lapsilisään mutta unohtaa kaikki muut päätökset tällä kaudella on tehty perheen perustamiseen tarvitaan kannustavia toimenpiteitä nyt niitä ei ole riittävästi

valtiovarainministeriön mukaan suomen talouspolitiikan tarkoituksena on rakentaa talouden ja hyvinvoinnin vakaa perusta tuleville sukupolville ilman lapsimyönteisempää politiikkaa meidän on turha edes puhua tällaisista tavoitteista kohta olemme tilanteessa jossa meillä ei edes ole niitä tulevia sukupolvia miten sitten saisimme syntyvyyden nousuun kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei ole patistamassa ihmisiä vauvantekotalkoisiin vaan tavoitteenamme on pitkään ollut yhteiskunnan muuttaminen lapsi ja perheystävällisemmäksi haluamme huomioida lapsiperheiden tarpeet ja valinnanvapauden kaikessa lapsiperheitä koskevassa päätöksenteossa arvoisa puhemies turvallisuus on aihe joka puhuttaa suomalaisia tällä hetkellä eduskuntaryhmämme on pitkään pitänyt esillä sisäisen turvallisuuden ja vastuullisen maahanmuuttopolitiikan merkitystä olemme tällä kaudella esittäneet toistuvasti lisäresursseja turvallisuusviranomaisille hallituksen esittämät lisäykset ovatkin tervetulleita mutta ovatko ne riittäviä turvallisuusympäristön muuttuessa yhä haasteellisemmaksi haluamme myös nopeuttaa turvapaikanhakuprosessia lisäämällä maahanmuuttovirastolle ja oikeuslaitokselle riittävät määrärahat tämä parantaisi turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja toisi samalla säästöjä kun käsittelyajat saataisiin lyhenemään arvoisa puhemies ikäihmisten asema ja hyvät ja toimivat vanhuspalvelut pitää saattaa kuntoon hyvä ja inhimillinen saattohoito on todellinen ihmisoikeuskysymys hallituksen päätös korottaa takuueläkettä on hyvä mutta muutaman kymmenen euron korotus takuu eläkkeeseen ei kuitenkaan riitä turvaamaan arvokasta vanhuutta useat vanhukset tarvitsevat yksilöityjä ja toimivia palveluita pystyäkseen asumaan omassa kodissaan tai sitten vaihtoehtoisesti hankkimaan itselleen laadukasta hoitoa palvelutaloissa eduskuntaryhmämme tulee omassa vaihtoehtobudjetissaan tuomaan näihin tarpeisiin ratkaisuehdotuksia julkisten rakennusten erityisesti päiväkotien koulujen ja sairaaloiden sisäilmaongelmat on asia johon eduskuntaryhmämme haluaa kiinnittää huomiota vuosi vuodelta kasvava korjausvelka on ongelma johon toivomme myös valtion puuttuvan kuntien tiukka taloustilanne aiheuttaa sen että ongelmiin tartutaan usein aivan liian myöhään tämä on niin laaja ja iso ongelma että on turha kuvitella että me yhden vuoden budjetilla saisimme suomesta homeettoman tai kosteusvauriottoman mutta kdn eduskuntaryhmä haluaa esittää sellaisia askelmerkkejä joilla valtiovallan toimin päästäisiin eteenpäin ja hieman parempaan tilanteeseen haluamme panostaa sisäilmaongelmien hoitoon siksi tarvitaan panostuksia tutkimukseen terveydenhoitoon ja korjausavustuksiin arvoisa puhemies monet hallituksen esittämät muutokset tässä talousarvioesityksessä ovat oikeansuuntaisia mutta mielestämme riittäviä kdn eduskuntaryhmä tulee syksyn aikana esittämään omat ratkaisuehdotuksensa talousarvioesityksen keskeisiin puutteisiin ja sanon vielä valtionvelka kasvaa billions and billions and billions mutta se ei tarkoita sitä että kd olisi lisäämässä valtionvelkaa vaan meillä on tasapainoinen vaihtoehtobudjetti me emme ota yhtään lisää euroja velkaa hallituksen budjettiin nähden

puhemies

ensinnäkin edustaja östman antoi parhaan tunnustuksen mitä oppositiolta voi ajatella kuulevansa budjetista se oli se että tehdään oikeita asioita mutta ne ovat riittämättömiä kiitos siitä me teemme nimittäin oikeita asioita me olemme tehneet oikeita asioita määrätietoisesti sopeutamme julkista taloutta ja jatkuvasti teemme toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi hallituksen linja on se että työllisyys se että mahdollisimman moni ihminen pääsee töihin on paras lääke eriarvoisuuteen tuloerojen kasvuun ja ylipäänsä yhteiskunnan hyvinvointiin se se on ensisijainen kaikessa mitä me teemme tehneet määrätietoisesti toimia tämän siis työllisyyden parantamiseksi ja sen mahdollistamiseksi että mahdollisimman moni moni ihminen voi päästä töihin mitä sitten tulee tähän talouden käänteeseen niin täällä tuntuu olevan oppositiolla ajatus että kaikki on maailmantalouden ansiota mutta kun se maailmantalous on kasvanut kolmen prosentin kasvua jo kohta kymmenen vuotta niin mistähän se johtuu että sinne nyt päästiin kiinni miksei siihen päästy viime kaudella kun arvoisa sdpkin oli mukana nyt on tehty oikeita asioita muun muassa kilpailukykyä parantavia toimia mikä on mahdollistanut sen että nyt me olemme mukana maailmanmarkkinoilla me pärjäämme se on vaatinut lisää toimia nyt niitä on tehty me olemme päässeet kasvuun mukaan työllisyys paranee kaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä vähemmän kuin vuosi sitten sillä ei ollut teille mitään arvoa teidän vastauksissanne teidän puheissanne minusta se on upea asia siitä pitää oikeasti iloita mitä tulee tuloerojen kasvuun parinkymmenen vuoden ajalla suomessa tuloerot eivät ole kasvaneet viimeisen hallituksen aikana ne ovat hieman kasvaneet mutta suurin selittävä tekijä on se että tupakkavero tupakkavero nousee se on suurin yksittäinen tekijä itse asiassa työverotusratkaisu pienentää tuloeroja mutta edelleen sanon että tärkeintä on se että työllisyys paranee kun katsotaan tätä tasaista jakautumista sen lisäksi hallitus tekee useita täsmätoimia heikoimmassa asemassa olevien hyväksi arvoisat vihreät huoli pois ne murheet joita tuossa nostitte esille hallitushan tekee juuri niitä asioita te ette ole ilmeisesti vielä ehtineet perehtymään tähän budjettikirjaan teillä oli suuri murhe lapsista nuorista varhaiskasvatuksesta me olemme päättäneet käynnistää perhevapaauudistuksen jota olette pitäneet hyvin tärkeänä eikö se ole hieno asia me olemme alentamassa varhaiskasvatusmaksuja seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla eikö se ole hyvä asia me olemme tehneet ilmasto ja energiastrategian annamme rahaa sen toteuttamiseen me kiristämme fossiilisten polttoaineiden verotusta neljälläkymmenelläviidellä miljoonalla eurolla pistämme kymmenen miljoonaa metso ohjelman toteuttamiseen ja vesistöjen kalateiden parantamiseen eli sieltä löytyy lukemattomia toimia sen lisäksi kun yritystukiin täällä on useita kertoja se on vaikeaa mutta nyt koko eduskunta pääsee työskentelemään yritystukien uudistamiseksi parlamentaarisen työn myötä jolla on nopea aikataulu vuoden loppuun sen jälkeen hallituksen

on tarkoitus kehysriihessään sen parlamentaarisen työn pohjalta katsoa jatkoa arvoisa puhemies minusta on väärin sanoa että lomarahojen leikkaus olisi jonkun puolueen syy tai ehdotus hallitus hallitus pyysi työmarkkinajärjestöjä tekemään ratkaisun joka parantaa suomen kilpailukykyä edustaja lindtman te tiedätte tämän aivan hyvin parantamaan kilpailukykyä meidän pohjaehdotuksemme oli työajan pidentäminen kahdellakymmenellä minuutilla per päivä työmarkkinajärjestöt joihin teilläkin erinomaisia suhteita päätyivät itse tähän ratkaisuun ja itse sen sopivat on väärin syyttää siitä hallitusta ja antaa viestiä että joku puolue olisi tämän takana arvoisa puhemies hallitus teki oikeudenmukaisen ja järkevän työverotusratkaisun kenenkään työn verotus ei kiristy me emme alenna veroja me estämme niiden kiristymisen se tehdään jokaiseen tuloluokkaan mikä on oikein meillä on maailman korkein kirein progressio muun ratkaisun me olisimme entisestään sitä kiristäneet kun me tarvitsemme tähän maahan opiskelevia nuoria yrittäjiä jotka haluavat mennä eteenpäin niin emme me voi silloin verotuksella kurittaa heitä hengiltä vaan siksi teemme oikeudenmukaisen ja järkevän veroratkaisun joka kohdistetaan kaikille

arvoisa rouva puhemies hallituksen budjettiesitys jatkaa edellisten vuosien linjaa kasvua työllisyyttä ja välittämistä suomen talouden syöksykierre on nyt oikaistu talouden näkökulmasta menetetty vuosikymmen on takana talous kasvaa ja työttömyys pienenee syöksykierteen syvyyttä kuvaa kuitenkin se että suomen talous on edelleen pienempi kuin vuonna kaksituhattakahdeksan talous on siis usean vuoden supistumisen jälkeen lähtenyt kunnon kasvuun keskimääräiseksi kasvuksi vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista ennustetaan nyt reilut kaksi prosenttia mikä oli myös tavoitteemme työllisyyden hyvän kehityksen ennustetaan jatkuvan yhä useampi työtön saa töitä hallitusta on rajusti arvosteltu siitä että sen talouspoliittiset tavoitteet eivät täyty sitkeä ja periksiantamaton työ alkaa kuitenkin kantaa hedelmää kaksi merkittävää tavoitetta on jo saavutettu velkasuhde on jo taittunut ja kokonaisveroaste on kääntynyt laskuun työllisyyden parantamiseksi työ jatkuu samalla määrätietoisuudella olemme taas yhden askeleen lähempänä työllisyysasteen kovaa seitsemänkymmenenkahden prosentin tavoitettamme arvoisa puhemies suomalaiset eivät ymmärrä sitä että julkisessa taloudessa eletään velaksi velaksi elämisen loppuminen vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi että pystymme pitämään nykyisestä kehityksestä kiinni kestävyysvajeen umpeen kuromisen urakka on noin puolivälissä tavoitteen saavuttaminen edellyttää ennen kaikkea sote ja maakuntauudistuksen määrätietoista maaliin viemistä

arvoisa puhemies viime viikkoina on käyty keskustelua budjetin tulonjakovaikutuksista tässä keskustelussa on jäänyt huomiotta myönteinen työllisyyskehitys jota tulonjakolaskelmissa ei ole otettu huomioon työpaikan saaminen ei ainoastaan välittömästi lisää merkittävästi kotitalouden käytettävissä olevia tuloja vaan on myös keskeinen tekijä koko elämän mittaisen hyvinvoinnin kannalta tämän hallituksen aikana tuloerot eivät ole revenneet niin kuin asiasta otsikoidaan viimeksi tuloerot ryöpsähtivät merkittävästi tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun loppupuolella silloin hyvin samantyyppinen tilanne tuolloin hallituksessa istuivat muun muassa sdp vihreät ja vasemmistoliitto tuloerot tuloerot nousivat tuolloin noin neljäkymmentäkertaisesti verrattuna nyt arvioituun muutokseen jossa työllisyyden paranemisen tuloeroja vähentävät vaikutukset eivät ole edes

on tärkeää että suomen noususta pääsee osalliseksi jokainen suomalainen ja koko maa kasvu kuuluu kaikille kireästä julkisen talouden tilanteesta huolimatta hallitus pystyi tekemään budjettiriihessä oikeudenmukaisuustekoja kaikkein pienituloisimpien takuueläkettä päätettiin jälleen nostaa ensi vuonna yli seitsemäntuhatta perhettä vapautuu varhaiskasvatusmaksusta nostimme myös pienimpiä äitiys isyys ja vanhempainrahoja unohtamatta opintotuen arvoisa puhemies suomessa on siirryttävä nyt saneerauksesta kehittämiseen uudistuspolitiikkaa on jatkettava sote ja maakuntauudistus viedään maaliin perhevapaat uudistetaan kunnianhimoinen energia ja ilmastostrategia etenee yritystuet laitetaan uusiksi suomen syöksykierre on viimein oikaistu mutta emme tyydy tähän tämä hallitus ei pudota kintaita ja ala nauttia talouskasvun tuomasta hyvästä tekemättä mitään meidän on tehtävä kaikkemme sen eteen että talous ja työllisyys ovat kestävällä pohjalla ja että maamme on ketterä mukautumaan eteen tuleviin muutoksiin ja haasteisiin hyvä yksittäinen esimerkki tästä on eilen julkistettu huippuyksikkö arvoisa puhemies minulle on äärimmäisen tärkeää että tämä hallitus jatkaa suomen uudistamista ja kehittämistä

sitten siirrytään debattiin jossa puheenvuorojen enimmäispituus on yksi minuutti pyydän

arvoisa puhemies vihreiden ryhmäpuhe oli retorisesti oikein taitava kun te puhutte että leikataan ympäristölle haitallisia tukia hyvältähän se monen mielestä otsikkona kuulostaa mutta valitettavasti on tarpeen kurkistaa myös mitä tuon otsikon takana on ja mitä se tarkoittaa tavalliselle työssäkäyvälle suomalaiselle ja valitettavasti arvoisa puhemies se ei tarkoita hyvää jätitte nimittäin mainitsematta hyvät vihreät että te leikkaisitte rajusti työssäkäyvien ihmisten kilometrikorvauksista te leikkaisitte rajusti työmatkavähennyksistä ja te kiristäisitte rajusti dieselin verotusta tämä vaikeuttaisi tavallisten työssäkäyvien suomalaisten jokapäiväistä työssäkäyntiä jokapäiväistä elämää jos tämä on jonkun mielestä hyvä idea niin kannattaa varmaan vihreitä äänestää mutta jos tämä jonkun mielestä ei olekaan hyvä idea niin kannattaa ehkä harkita muitakin vaihtoehtoja

opposition puheenvuoroista täytyy nostaa muutama asia jotka pitää täällä oikaista elikkä tämä ikuinen mantra tästä kiky kiky vastuusta ja siitä kenelle kuuluu vastuu lomarahojen leikkauksista se asia voidaan käydä nyt selvästi sitä päätöstä lomarahojen leikkauksesta ei tehnyt hallitus hallitus asetti raamit ja tavoitteet työmarkkinajärjestöjen sisällä ei solidaarisuutta löytynyt naisvaltaisille aloille tai esimerkiksi sitä että että noihin pekkaspäiviin olisi kajottu siellä haluttiin tehdä tämä ratkaisu lomarahojen leikkauksesta sitä ei tehty tässä salissa eikä hallituksen salissa sitten tuloverokevennykset täällä opposition puheenvuoroissa mainittiin että hallitus omille taustaryhmilleen tai suuripalkkaisille ohjaa tuloveron kevennykset ei pidä paikkaansa tuloveron kevennykset menevät asteikkoihin ja koskevat kaikkia palkansaajia ja myös eläkeläisiä samassa suhteessa se on oikeudenmukaista tämä eriarvoisuuskeskustelu ei pidä paikkaansa suomessa tulontasaus on maailman kärkipäätä ja sellaisena se tulee säilymäänkin tasaisena ja vielä tuloeroista se että onhan luonnollista että kun tänä päivänä ihmisiä työllistyy ihan hyväpalkkaisille aloille hammaslääkäreiksi ahtaajiksi niin tuloerot siitä

tämä lomarahakysymys on erinomainen esimerkki siitä siitä kuuluuko kasvu kaikille myös niille hoitajille ja opettajille tällaista käsien pesua jota hallitus ja ja erityisesti kokoomus täällä harjoittavat ei ole nähty sitten pontius pilatuksen käydäänpä tämä nyt läpi hallitus ajoi ja valtiovarainministeriö jota johti kokoomus kiristyspakettia kiristyspakettia jossa oli sisällä lomarahojen lisäksi sunnuntailisät ylityökorvaukset ja monet muut kiristykset

ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna arvoisa valtiovarainministeri orpo kansakunta ei kansakunta ei tule unohtamaan sitä että te leikkasitte hoitajien ja opettajien lomarahat mutta teillä on nyt valta myös perua se perutaan rahat kyllä löytyvät ne löytyvät näistä uusista veroeduista jotka te te olette jakaneet suurituloisille taustaryhmillenne

puhemies vihreillä on teollisuuden tappolinja vihreät ovat kuin vesimeloni päältä vihreitä ja punaisia sisältä suomalaisten on hyvä tiedostaa että punavihreä hallitus ei keventäisi palkansaajien tuloverotusta me olemme uskottava vastavoima suomen talouden vaarantavalle viheraallolle me puolustamme teollisuutta puolustamme myös suomalaisen autoilijan oikeutta käyttää yksityisautoa arvoisa puhemies viheraalto tarkoittaisi myös turvapaikanhakija aaltoa suomeen koska hehän vastustavat hallituksen hyviä tiukennuksia turvapaikkapolitiikkaan sen sijaan touko aalto kannattaa ja hyväksyy kansalaistottelemattomuuden kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palauttamista vastaan ihmettelenkin miten pääministeripuolueeksi haikaileva vihreät voi hyväksyä laittomuuden

arvoisa puhemies ottaisin vielä tässä debattipuheenvuorossani kantaa eun talouspolitiikkaan jonka ministeri orpokin toi avauspuheenvuorossaan esille kokoomus ja sen eurooppalainen kattojärjestö epp järjestivät helsingissä kahdeksas syyskuuta tilaisuuden jonka yhteydessä ministeri orpo totesi haluavansa syventää eun taloudellista integraatiota tietyin reunaehdoin ja reunaehdoin ja samaa viestiä hän toi äsken täällä esiin omassa avauspuheenvuorossaan jos liittokansleri merkel ennakkokaavailujen mukaan voittaa ensi sunnuntaina saksan liittopäivävaalit on erittäin todennäköistä että hän ja ranskan presidentti macron tekevät kaikkensa nopeuttaakseen eun talousintegraatiota tämä olisi merkittävä muutos nykyiseen tilanteeseen ja myös ristiriidassa sipilän hallituksen ohjelman kanssa jossa eu integraatioon suhtaudutaan hyvin pidättyväisesti eduskunta on nyt kovalla työllä saanut talouden parempaan kuntoon kotimaisin keinoin ja kysyisinkin valtiovarainministeriltä suunnitteleeko hallitus suomen taloudellisen päätösvallan osittaista siirtoa eduskunnalta euroryhmälle

ja nytten kun pääministerikin on kertonut että hän on oppinut arvostamaan tutkitun tiedon merkitystä niin nimenomaan kun puhutaan yritystukien perkaamisesta ympäristölle haitallisista tuista vihreä ryhmä nojaa tämän maan johtavien tutkimuslaitosten arvioihin mitkä tuet ovat aidosti suomen taloudelle hyödyllisiä mitkä tuet auttavat suomea uudistumaan ja auttavat suomalaisia yrityksiä kasvamaan tähän meidän esityksemme perustuu sen lisäksi täällä valtiovarainministeri orpo käytti puheenvuoron josta tuli vähän semmoinen käsitys että eihän tässä mitään ongelmaa ole te olette tehneet massiiviset leikkaukset leikkaukset luonnonsuojelun määrärahoihin massiiviset leikkaukset eikä näillä pienillä laastareilla sitä asiaa muuteta perhevapaauudistuksessa vihreät ovat ilolla mukana ja se on asia jota me tervehdimme ilolla kuten myös varhaiskasvatuksen maksuttomuutta mutta iso kysymys on se että te olette leikanneet nimenomaan kaikista heikoimmassa asemassa olevilta lapsilta vieneet heidän oikeuksiaan kasvattaneet heidän lapsiryhmiään ja tämä asia ei tässä

arvoisa puhemies työllisyyden parantaminen on äärimmäisen tärkeää ja siitä ei ole erimielisyyttä tämän salin sisällä mutta olen todella huolissani siitä että hallituksen ainoa vastaus tähän eriarvoisuuden kasvuun on se että nostetaan ihmisiä työelämään mites ne pienituloiset pärjäävät jotka eivät ole töissä otetaan nyt ministeri orpon ottamat pitkäaikaistyöttömät esimerkiksi on äärimmäisen ilahduttavaa että pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt kahdellakymmenellätuhannella mutta mites ne yli satatuhatta ihmistä jotka edelleen ovat ovat pitkäaikaistyöttömiä onko hallituksen näkökulma se että on yhdentekevää se millä rahalla näiden ihmisten pitäisi pärjätä kunnes se työpaikka löytyy onko hallituksen mielestä yhdentekevää se miten pienituloisten eläkeläisten pitäisi pärjätä joilla on jo työura takanaan tai onko yhdentekevää se miten opiskelijoiden pitäisi pärjätä joiden tehtävä on opiskella eikä olla työelämässä vielä useamman vuoden aikana tämä on se suuri problematiikka joka eriarvoisuuden kasvuun liittyy ja johon hallitus ei ole vielä vastannut kertaakaan kuten pääministeri sipilä itse totesi on hyvin mahdollista että silloin kun talous

arvoisa puhemies värderade talman meidän on pidemmän päälle päästävä kahdeksankymmenen prosentin työllisyysasteeseen yksi iso haaste on kuitenkin se että monet yhteiskunnassamme eivät pääse koskaan työmarkkinoille aivan liian monet kolmekymmentä vuotiaat päätyvät sairauseläkkeelle mielenterveysongelmien takia usein yksityiselle henkilölle kohtalokas ja yhteiskunnalle kallis kierre alkaa muun muassa ylivelkaantuneisuuteen ja omaan talouteen liittyvistä huolista jo noin neljälläsadallatuhannella suomalaisella on maksuhäiriömerkintöjä omaan oikeustajuuni ei istu että merkinnät voivat joissakin tapauksissa roikkua rekisterissä vuosiakin sen jälkeen kun se velka on suoritettu

puhemies meillä pitää olla rohkeutta luoda kasvua meillä pitää olla rohkeutta edistää turvallisuutta kuin myös rohkeutta rakentaa tulevaisuutta perheen perustaminen vaatii tänä päivänä rohkeutta hallitus on nyt kohdistamassa monet talouden sopeutustoimensa juuri ruuhkavuosia eläviin lapsiperheisiin asuntolainojen korkovähennyksen leikkaaminen kiinteistöveron nosto ja vielä tuloverotuksen lapsivähennyksen poistaminen nämä ovat tuntuvia heikennyksiä monille lapsiperheille kd aikoo esittää vaihtoehtobudjetissamme ratkaisua lapsiperheiden haasteisiin kysyn ministeri orpolta onko hallitus valmis kuulemaan ja keskustelemaan meidän rakentavista ja varteenotettavista rahoitusratkaisuista jotta voisimme edelleen pitää kiinni muun muassa lapsivähennyksestä

arvoisa puhemies kilpailukykyratkaisu on varmaan jollakin tavalla edesauttanut tätä talouden kasvua hyvä että talous kasvaa ja saadaan työpaikkoja syntymään se on kaikille meille arvokas asia arvoisa valtiovarainministeri sote menot siirrettiin palkansaajille kaksi prosenttiyksikköä suurin piirtein se koski kaikkia palkansaajia kaksikymmentäneljä tuntia työajan pidennystä siirrettiin kaikille palkansaajille pidennys ilman palkankorotuksia mutta nimenomaan hallituksen vaatimuksesta valtiovarainministeriön vaatimuksesta julkisen sektorin palkansaajilta leikattiin kolmekymmentä prosenttia lomarahaa se oli hallituksen vaatimus että se kohdistetaan nimenomaan julkisen sektorin työtekijöille ja nimenomaan kokoomuksen vaatimus kokoomusjohtoisen ministeriön

te voitte korjata sen asian

arvoisa puhemies pääministeri sipilän hallituksen ohjelman toteuttaminen on lisännyt luottamusta ennustettavuutta mikä taas on mahdollistanut sen että suomen kilpailukyky on parantunut jos olisi valittu joku toinen tie niin saattaisi olla että talouskasvu ei olisi olisi tätä luokkaa tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku ja sen tähden on syytä muistaa että ainoastaan tällaisten uudistusten kautta talous on saatu tähän kuntoon ja ainoastaan tätä kautta me voimme lisätä määrärahoja tulevaisuudessa koulutukseen sivistykseen yhdenvertaisuuteen heikompien aseman korostamiseen mutta mikäli ei

arvoisa puhemies

nyt eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan mutta myös valtiovarainministeriön oman selvityksen mukaan on tullut aika todeta tässä salissa että nämä aineistot ole sellaisia jotka todistavat että eriarvoisuus kasvaa tällä tehdyllä hallituspolitiikalla muistatteko vielä sen kun talousnobelisti stiglitz kävi tässä maassa ja totesi hallitukselle että eriarvoisuutta ei pidä synnyttää

keskustelu tuloeroista ja eriarvoisuudesta on tärkeää ja tärkein eriarvoisuusmittari on työllisyysaste hallitus on sopinut monista toimista joilla huolehditaan vähimmäisetuuksien varassa elävien toimeentulosta hämmästyttävää tässä uhmakkaassa retoriikassa jota täällä salissa käytetään on se että että esitetään että annetaan rikkaille tosiasiassa julkinen valta edelleen ottaa suurituloisilta puolet ja vaikkapa kolmetuhatta euroa kuukaudessa ansaitsevilta kolmanneksen tuloveroja kevennetään kaikilta mikä on oikeudenmukaista ja järkevää

tasapainoinen suomi ei voi tarkoittaa siltarumpupolitiikkaa tai kaupungistumisen kieltämistä jos siis kyse ei ole tästä niin keskustelu kaupunkipolitiikasta ja metropolipolitiikasta on kyllä tervetullutta

puhemies kaikki ovat varmaan tyytyväisiä myönteisistä työllisyys ja talousuutisista riippumatta siitä koska ja keiden toimesta monet näistä hyvistä päätöksistä on saatu aikaan vastuullisten päättäjien tulisi olla samalla huolissaan myös kasvaneista tuloeroista sekä lisääntyneestä köyhyydestä ja eriarvoisuudesta jos tuloeroja tahdotaan kaventaa ja köyhyyttä ja eriarvoisuutta vähentää se on mahdollista kysymys on arvovalinnoista jokainen euro budjetin ja kehysten sisällä on arvovalinta vihreiden vihreiden mielestä on väärin että ihmisten perusturvasta ja koulutuksesta on leikattu valtavasti mutta tutkitusti tehottomista ja ympäristölle haitallisista tuista ei olla valmiita jo tässä vaiheessa tekemään karsimispäätöksiä on suoraselkäistä ja rehellistä todeta että hallituksen monet hyvät budjettipäätökset ovat hallituksen omien aikaisempien suurien leikkausten pieniä perumisia

kymmenen euron satsauksesta arvoisa
arvoisa puhemies olen ministeri orpon kanssa siitä samaa mieltä että työllisyys on erittäin merkittävä asia meille ja siksi ihmettelenkin lausahdustanne että teitä ei kiinnosta työllisyysaste toivottavasti te ette tarkoittanut sitä ihan siinä mielessä puheenvuorossanne lisäksi kiinnitin huomiota hallituspuolueissa siihen että kepeästi puhuttiin mikkihiirien kaarnalaivoista ja sen tyyppisistä en usko että kansalaisia hirveästi naurattaa koska heillä on esimerkiksi terveydenhoitomaksuja neljäsataatuhatta kappaletta mennyt ulosottoon puhutaan vakavasti siitä ihmisillä on hätä sen sen onneksi esimerkiksi pääministeri monissa puheissaan on tunnustanut siitä kiitos hänelle kysyisin nyt meillä ovat kuitenkin maahanmuuton kustannukset aika mittavaa luokkaa olen itse joutunut yleltä ottamaan tämän noin nolla pilkku viiden miljardin taulukon kotoutumiskustannuksista jotta pääsisimme keskustelemaan tästä on luvattu hallituksen puolelta kokonaisvaikutusarviota

tähän nyt saisi vastauksia
arvoisa puhemies totuus on kuitenkin se että yksi pilkku kaksi miljardia on vähennetty työn verotusta ja se on kohdistettu pieni ja keskituloisiin täällä on paljon puhuttu näistä eduskunnan tietopalvelun laskelmista ja ja vedottu siihen että näistä on luettavissa tämä tuloerojen merkittävä kasvu mutta näihin laskelmiin jotka ovat kuitenkin julkisia kannattaa perehtyä hiukan tarkemmin eli siellä on myös se että pieni ja keskituloisten tulotaso on noussut mutta missä on tapahtunut tulonmenetystä niin siellä alimmalla desiilillä ja ja tämä johtuu hyvin pitkälle siitä että se kohdistuu

leikkauksiin mutta toisaalta kyllä haluaisin kysyä sitä onko sillä myös ollut oma vaikutuksensa siihen että työllisyysaste on taas noussut koska ehkä on käynyt niin että työn tekeminen on sitten tullut edullisemmaksi

tämäkin on ehkä sellainen asia joka täytyisi selvittää kysyisinkin valtiovarainministeriltä onko tämäntyyppistä selvitystä tästä

puhemies kuulostaa siltä että täällä salissa selitetään nyt mustaa valkoiseksi mutta totta on että budjettiesitys kasvattaa tuloeroja tämä esitys leikkaa taas pienituloisilta

mukaan budjettiesitys leikkaa pienituloisimmilta kolmekymmentäseitsemän euroa mutta rikkaimpien tulot kasvavat satoja euroja vuodessa hyvä hallitus politiikka on arvovalintoja teidän arvonne ovat kylmiä ja kovia te olette jo tehneet leikkauksia perusturvaan lääkekorvauksiin ja kiky sopimuksen myötä pienipalkkaisten työntekijöiden työntekijöiden lomarahoja on leikattu sadoilla euroilla vuodessa

työ on eriarvoistumisen vähentämisessä kaikkein olennaisin asia se on hallituksen arvovalinta ylisukupolvista oikeudenmukaisuutta sitä näkökulmaa vaalitaan niin siinä tärkeintä on velkaantumisen vähentäminen se on hallituksen arvovalinta ja molemmissa näissä arvovalinnoissa hallitus on onnistunut erinomaisesti tähän saakka sitä ei oppositiokaan voi kiistää mielestäni suomi on kuitenkin lopulta pienten tuloerojen maa

elokuussa asiantuntijat bengt holmström sixten korkman ja vesa vihriälä totesivat raportissaan että suomen talouden haasteet ovat julkisen talouden kestävyysvaje liian alhainen työllisyysaste ja riittämätön osaamistaito ja innovaatiokyky me tiedämme sen että seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste ei tule riittämään ruotsissa ollaan jo paljon pidemmällä meidän pitäisi tavoitella seitsemänkymmenenviiden tai kahdeksankymmenen prosentin työllisyysastetta miten me pääministeri pääsemme tähän

talouskasvu on toki erittäin hyvä asia mutta kaikki eivät siitä kyllä pääse hyötymään tuloerojen kasvu koskee erityisesti ikääntyvää väestönosaa hallitus on leikannut perusturvasta hallitus nostaa kiinteistöveroja hallitus on kasvattanut lääkekulujen omavastuuta ja täytyy muistaa että indeksijäädytys on voimassa vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista saakka

erityisesti kristillisdemokraatit ovat huolissaan siitä miten kasvava väestönosa pystyy huolehtimaan kotona asumisestaan olisinkin kysynyt onko hallituksella suunnitelmia siitä että vanhusväestöä varten tulisi kattava palvelusetelijärjestelmä tai muu vastaava järjestelmä jolla vanhusväestö pystyisi hankkimaan kotona asumiseen tarvittavia palveluita
arvoisa herra puhemies meillä on oikeus omiin mielipiteisiimme mutta ei oikeutta omiin faktoihimme fakta on että hallitus ei leikannut lomarahoja se oli kiky ratkaisussa tehty ratkaisu hallituksen tavoitteena olivat tietyt kustannusvaikutukset hallitus olisi mieluummin pidentänyt työaikaa mutta se ei sopinut ammattiliitoille muuta kuin

joka nousee aamukuudelta ja menee alepan kassalle pitää tienata enemmän kuin sen joka ei nouse eikä mene

puhemies kyllä se nyt vain edustaja zyskowicz ja arvoisa ministeri orpo arvoisa kokoomusvetoinen hallitus tosiasiassa on niin että fakta ja historiankirjoitus tulee olemaan sellainen että tämä hallitus ministeri orpo ja kokoomus leikkasi opettajien ja sairaanhoitajien lomarahat tässä ongelma on juuri se arvoisa puhemies ja ministeri orpo mitä lindtman täällä sanoi tällä hallituksella ei ole sydäntä rikkaat rikastuvat köyhät köyhtyvät miljoonaperintöjen saajat kyllä kiittävät mutta tavallinen kansa puree hammasta kun lämmityskustannukset kiinteistöverot kaikki nämä nousevat tämä arvovalinta eläkkeensaajat lapsiperheet kaikki kärsivät missä oli edustaja kaikkonen budjettiriihen aikaan kun hän vielä vaati eläkeläisköyhyyden torjuntaohjelmaa sitä ei valitettavasti näy ministeri orpo ettekö te ottanut kaikkosta mukaan budjettiriiheen kun sieltä nyt tuli näin kylmä kokoomuslainen linja ja

ihmettelin että onko se hikipisara joka tuli otsalleni mutta se oli käsienpesusta hallitusaitiosta roiskuvaa vettä tänne kokoomus yrittää irtisanoutua niistä kiky kiky sopimukseen kuuluneista leikkauksista joita tehtiin pienipalkkaisten julkisen alan työntekijöiden lomarahoihin se oli sisilialainen tarjous näistä leikataan tai me teemme vielä ikävämpiä ratkaisuja ei se käsiä pesemällä miksikään muutu tämä muistetaan te olette leikanneet pienipalkkaisten ihmisten lomarahoja ja vieneet heidän lastensa lomamahdollisuuksia

euroa kun rikkaille annetaan neljäsataa sekö on sitä talkoota

arvoisa puhemies syyttely kikyn osalta siitä kuka teki ja mitä teki on mielestäni turhaa tosin huomaan että erittäin herkullista totta on se että kikyllä korvattiin tiettyjä hallituksen esittämiä toimenpiteitä jotka eivät olleet mieluisia mieluisia työmarkkinoille ja palkansaajille mutta kiky sopimuksen allekirjoittajat ovat työmarkkinoiden keskusjärjestöt palkansaajapuoli ja työnantajapuoli ei hallitus vaan nimenomaan työmarkkinoiden keskusjärjestöt minä toivoisin todellakin sitä että varsinkin ne täällä salissa istuvat joilla on paljon työmarkkinakokemusta ja osaamista osoittaisivat nyt jo käynnissä olevalla työmarkkinakierroksella enemmän malttia ja liennytystä kuin lietsontaa koska mitä vähemmän poliitikot sormensa pistävät sinne työmarkkinapöytään sen parempi tämän sanon omasta kokemuksesta

kaksi pilkku viisi vuotta sitten tilanne oli todella huono tässä maassa lähes katastrofaalinen ja nyt ollaan aivan toisessa tilanteessa sen tähden nyt on kyllä aika katsoa tulevaisuuteen ja tulevaisuus näyttää siltä että tuloerot ovat kasvussa tähän edellytän kyllä hallitukselta selkeitä toimenpidenäkemyksiä joita ei ole tähän budjettiin sisällytetty tämä koskee siis lapsiperheitä eläkeläisiä ja niitä ihmisiä joille ei työpaikkaa tule on selvää että niiden jotka pääsevät työhön asema paranee mutta meillä on valtava määrä ihmisiä jotka ovat perusturvan varassa ja ovat todella heikossa asemassa tällä hetkellä mitkä ovat ne toimenpiteet jotka hallitus konkreettisena tuo eduskunnalle tiedoksi ja käsittelyyn jotta tämä eriarvoisuuskehitys saadaan katkaistua

puhemies oli hienoa kuulla hallituspuolueiden ryhmäpuheissa kuinka he toteavat että koulutukseen satsaaminen on se millä voidaan rakentaa kestävää tulevaisuutta ja näinhän se on on hienoa että hallitus on laittanut jotain hyvin pieniä erittäin tarkasti kohdennettuja ja pääosin määräaikaisia satsauksia koulutukseen mutta se ei poista sitä tosiasiaa että meidän koulutusjärjestelmämme perustaa on murennettu tällä hallituskaudella todella vakavasti noin puolen miljardin säästöt ja se tarkoittaa sitä että meillä on koulussa yhä suurempia ryhmäkokoja varhaiskasvatusoikeutta on rajattu lähiopetuksen määrä on vähentynyt ammattikouluissa opintotukea on leikattu se että hallitus laittaa nyt viisikymmentä miljoonaa

arvoisa herra puhemies teen nyt poikkeuksen sillä tavalla koska olen ajatellut että ei aina kannattaisi palata menneeseen ja miettiä että mitä te olette tehneet se ei johda mihinkään mutta nyt on pakko koska jossain kohtaa hurskastelulle tulee tavallaan raja vastaan edustaja aalto te olette hieno mies ja hyvä ystäväni opiskelukaverini mutta jossain kohtaa on hurskastelun raja täynnä

ja sitten mennään faktoihin te leikkasitte neljäsataakolmekymmentä miljoonaa euroa kuntien valtionosuuksista josta pääosa peruskouluista me lopetimme tuon tukimme tuon tien emme leikkaa enää peruskoulusta te leikkasitte neljäsataakolmekymmentä miljoonaa euroa me olemme jäädyttäneet pelkästään indeksit tuoneet sinne uusia toimia nyt toivoisin että menisitte tuossa retoriikassa vähän syvemmälle mitä te tekisitte toisin kun näytöt ovat tuon kaltaisia

merkittävä lahja sata vuotiaalle isänmaalle oli siinä että emme joutuneet hallituskriisiin ja tästä on pitkälle kiittäminen sinisen eduskuntaryhmän syntyä emme tarvitse hallituskriisiä emmekä tarvitse

budjetissa katsotaan turvallisuuteen kansallisen eheyden vahvistamiseen

arvoisa puhemies isossa kuvassa talouden yleinen käänne parempaan ei ole hallituksen ansiota tai aikaansaannosta kuten ei ollut aiempien hallitusten syytä että yleinen taloustilanne heikkeni pienenä euroalueeseen kuuluvana ja ja vientiin vahvasti tukeutuvana maana olemme sidoksissa euroopan ja maailman talouskehitykseen on siis harhaanjohtavaa perustella pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia talouden tai työllisyyden käänteen kautta työllisyys ei kohene sen seurauksena että te pääministeri sipilä ja te valtiovarainministeri orpo leikkaatte köyhiltä sairailta työttömiltä lapsiperheiltä opiskelijoilta eläkeläisiltä pienituloisiin kohdistuvat leik kaukset ja vauraille ohjatut verohelpotukset ovat ideologisia valintoja tuloerojen kasvu on ideologinen valinta pääministeri sipilä milloin siirrytte sanoista tekoihin ja alatte torjua eriarvoistumista milloin vastaatte niiden ihmisten hätään jotka eivät orastavasta kasvusta hyödy mutta joutuvat tekemienne päätösten seurauksena valitsemaan ostaako tänään lääkkeitä vai ruokaa

arvoisa herra puhemies köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja ralli jatkuu näillä menetelmillä emme pääse siihen lopputulokseen johon hallitus nyt kovasti pyrkii ja jota pitää arvostaa ministeri orpo toistan tämän nyt varmasti neljännen kerran ja tulen tekemään sen niin kauan kunnes asiat muuttuvat tämä hallitus ei ole reagoinut aiempien hallituksien tavoin siihen että veronumero joka on työntekijöillä estää harmaata taloutta ja tuo verotuloja tähän maahan miksi hallitus edelleen makaa tämän asian kanssa se on hävytöntä suomalaisia rehellisiä jotka kärsivät siitä kilpailuetuudesta jonka tähden he eivät pärjää urakoissa olisin toivonut että sinisessä unessa anteeksi puolueessa olisi myös otettu tämä yrittäjäystävällinen linja voimakkaasti ja johtotähdeksi mutta ei käsien levittelyä ja huokailua kuinka hieno on tulevaisuus ministeri orpo vielä kerran tänäänkö lupaatte

arvoisa herra puhemies poissa silmistä poissa mielistä tuolla seinällä ovat nuo wäinö aaltosen hienot patsaat siellä on raivaaja se on se suomalainen vanhus joka rakensi tämän isänmaan siellä on tulevaisuus äiti ja lapsi ja siellä on sadonkorjaaja edelleen se sama vanhus joka odottaa on erittäin huolestuttavaa katsoa tätä sosiaali ja terveysministeriön budjettia täällä annetaan uusi valtion korvaus kunnille maassa laittomasti oleskelevien oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin se on peräti viisi pilkku kolme miljoonaa samalla kuitenkin leikataan vanhustenhoidosta hyvän ikääntymisen peräti neljä pilkku kaksi miljoonaa ja kaiken kaikkiaan säästöjä arvioidaan tulevan kuusitoista ne ovat valtavia rahoja voitteko te kertoa miksi te teette näin samalla vanhusten laitospaikkoja vähennetään tämä on täysin systemaattista vuodesta toiseen hallituksesta toiseen vanhusten pitkäaikaishoivapaikkoja vähennetään tilanne on kestämätön miksi teette näin
vielä myönnän vastauspuheenvuoron edustajalle yanar ja sen jälkeen otamme ministerien vastauksia ja sitten

puhemies edustaja emma kari toi äsken hyvin esille kuinka vihreiden yritystukikarsinta ja ympäristölle haitallisten tukien karsinta pohjautuu tutkittuun tietoon ja tämän maan parhaiden talousosaajien tutkimuksiin tämä oli hyvä vastaus hallituspuolueiden edustajien kritiikkiin sen sijaan on hämmästyttävää

ilmeisesti edelleen vastahakoisia leikkaamaan löysästi käytetystä rahasta joka on tehottomien yritystukien muodossa kun vaihtoehtona olisi se että me laittaisimme nämä rahat koulutukseen tutkimukseen ja tasa arvoisemman yhteiskunnan rakentamiseen tämä on vihreiden linja
ministeri orpo kolme minuuttia

arvoisa puhemies tässä keskustelussa hyvinvointiyhteiskunnasta sen eriarvoisuudesta ja ylipäänsä hyvinvoinnista tuntuu unohtuvan se että se hyvinvointi perustuu työhön työstä kannettaviin veroihin ja siihen että on vahva julkinen sektori joka järjestää ja tuottaa niitä tasa arvoisia hyviä palveluita ja pitää huolta heikoimmassa asemassa olevista tämä ei ole mahdollista jos meillä ei ole

kilpailukykyinen osaamiseen perustuva talous ja kunnossa oleva julkinen sektori ja julkinen talous näitä yksinkertaisia asioita hallitus toteuttaa määrätietoisesti me olemme pistäneet meidän julkista taloutta kuntoon parantaneet kilpailukykyä tehneet lukemattomia toimia työllisyyden parantamiseksi jotta meillä on varaa pitää yllä meidän hyvinvointiyhteiskunnan tärkeitä palveluita ja pitää huolta kaikista tämä on parasta eriarvoisuuden torjumistyötä ja hyvinvoinnin vahvistamistyötä mitä voidaan tehdä sillä ei ole näissä puheissa ollut paljon arvoa että meidän työllisyys paranee niin voimakkaasti tarkoitin sillä että sillä numerolla ei ole väliä siellä sen numeron takana jokaisella ihmisellä joka työllistyy työttömyydestä kaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä vähemmän se on valtava määrä edelleen kyllä on satatuhatta mutta nyt suunta on oikea vauhti on oikea ja me teemme lisää toimia työttömyyden parantamiseksi se on parasta työtä en vähättele sitä että

pieni liike väärään suuntaan mutta se on kuitenkin pieni verrattuna siihen verrattuna siihen jos te katsotte kuinka paljon tulonjako laajemmin yhteiskunnassa paranee sillä että ihmiset työllistyvät pääsevät pois siitä työttömyyden loukusta minusta se on arvokkainta

lähtenyt määrätietoisesti rohkeasti uudistamaan koko koulutusjärjestelmää viemään suomalaista koulutusta ensi vuosikymmenelle tämän vuosituhannen haasteisiin auttamaan suomalaisia nuoria koulutuksen polulle joka takaa heille hyvän tulevaisuuden ja suomelle hyvinvoinnin tämä on ainut tie

arvoisa herra puhemies ensinnäkin näistä laskelmista se se on fakta että pienimmässä desiilissä tulot ovat pienentyneet kolme euroa kuukaudessa ja se on fakta että että siinä suurimpana tekijänä ovat indeksileikkaukset ja tupakkaveron korotus nämä se on faktaa no kuuluuko kasvu kaikille ja ovatko kaikki päässeet kasvuun mukaan eivät ole päässeet mukaan kaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä on jo päässyt tähän mukaan mutta kaikki eivät ole vielä päässeet mukaan meillä riittää töitä pitkäaikaistyöttömien määrä on ehdottomasti liian korkealla tasolla vielä ja sen eteen tehdään joka ikinen päivä töitä no ovatko kaikki olleet talkoissa mukana täytyy sanoa että tämän pääministerikauteni suurimpia pettymyksiä on ollut se että tähän tähän talkookutsuun on vastattu näin huonosti ministerit ovat pudottaneet palkkaansa seitsemän prosenttia mutta tähän talkookutsuun ei vastattu no voidaanko budjetilla tulonjakovaikutukset budjetissa silloin kun yhtä aikaa joudutaan taloutta sopeuttamaan tekemään kipeitä leikkauksia ja samaan aikaan on tehty töitä sen eteen että talous lähtee kasvuun ja työllisyys pienenemään niin tässä yhtälössä on aika mahdotonta pitää se täsmälleen nollassa

jos te katsotte esimerkiksi sitä ylen julkaisemaa kalvoa se on se on kohtuullisen suora viiva verrattuna siihen miten aikaisemmin vastaavissa tilanteissa tuloerot ovat suorastaan revenneet mutta tässä meillä riittää vielä töitä se on myönnettävä että eriarvoistumiskehityksen pysäyttämisessä meillä riittää töitä ja se on tämän hallituksen toisen

arvoisa puhemies edustaja savio kysyi aiemmin nimenomaan eurooppa asioista ja otti esiin tämän vilkkaan syksyn mikä eussa on odotettavissa uudistusten suhteen tällä hetkellä konkreettisia esityksiä ei ole vielä pöydässä mutta on hyvin tärkeää että seuraamme niitä tarkkaan ja noudatamme hallitusohjelmaa joka on kyllä ennakoinut paljon niitä esityksiä mitä syksyn mittaan tulee myöhemmin syksyn aikana eduskunta saa tilaisuuden keskustella tästä aiheesta lisää sitten talouden suuresta kuvasta mainitakseni tämän keskustelun myötä usein esille nostetun väitteen että nyt saatu talouskasvu on vain kansainvälistä suhdannemuutosta niin on omituista kuinka pitkällä viiveellä tämä suhdannemuutos sitten siirtyi suomeen jos kymmenen vuotta sitten kansainvälisesti alkanut kasvu siirtyi vasta tämän hallituksen päätösten myötä kotimaahamme suomeen tämä väite on yksinkertaisesti epäjohdonmukainen ja epätosi hallituksen päätökset eivät yksin ole kääntäneet maailman taloutta varsinkaan mutta eivät myöskään suomen taloutta mutta ne ovat merkittävästi vahvistaneet suomen taloutta ja saaneet suomen mukaan tähän kansainväliseen myönteiseen kehitykseen oppositio erityisesti vihreät on usein esiin että leikkausten sijaan olisi täytynyt paljon mukavampana keinona käyttää haitallisten yritystukien kohdentamista uudelleen herää kysymys että jos tämä on niin helppoa niin miksi ette te toteuttaneet tätä silloin kun olitte itse hallituksessa se on hyvin merkillistä retoriikkaa koska teillä on ollut tähän tilaisuus mutta kaikeksi onneksi teille tulee tähän tilaisuus koska hallitushan on päättänyt laittaa yhteisen työryhmän miettimään parlamentaarisesti sitä miten yritystukia tulevaisuudessa ohjataan joten teille tulee tilaisuus vaikuttaa

arvoisa puhemies palaan vielä lomarahaleikkauksiin niissä on kysymys siitä että hallituksen vaatimuksesta palkansaajat jätettiin eriarvoiseen asemaan sillä tavalla että sadattuhannet julkisen sektorin työntekijät menettivät lomarahastaan kolmekymmentä prosenttia tämän sopimuksen seurauksena hallitus vaati että leikataan enemmän eli kysymys on siitä että hallituksen politiikka eriarvoistaa myös palkansaajia toinen asia mihin haluan puuttua pääministerin puhe siitä että kun on tehty kipeitä leikkauksia niin sitten on tarvittu talouskasvua ja työllisyyttä vahvistavia toimenpiteitä pitää paikkansa mutta teillä on paljon sellaisia yksittäisiä yksittäisiä päätöksiä jotka eivät todellakaan paranna talouskasvua ja työllisyyttä otan esimerkiksi yrittäjävähennyksen pitkälti toistasataa miljoonaa euroa käytetään lain perusteluissa todetaan että ei ole työllisyysvaikutuksia ei talouskasvuvaikutuksia puhtaasti tulonsiirtoa varakkaille ihmisille hyvin toimeentuleville ihmisille samaan aikaan kun leikataan kipeästi työttömiltä ihmisiltä teidän hallituksenne politiikka jatkaa tällä budjetilla täsmälleen samaa linjaa elikkä eriarvoistavaa linjaa

keskusta käyttää aikansa vihreiden vaihtoehdon pohtimiseen oman linjansa sijaan suositan että keskusta jatkaa vihreiden vaihtoehdon tutkimista sieltä voitte havaita että ihmisten perusturvasta ja koulutuksesta leikkaamiselle on vaihtoehto suositankin hallitukselle linjaa jossa tuloeroja kavennetaan ja koulutukseen satsataan ja suurin huomio laitetaan isojen rakennemuutosten toteuttamiseen ja mitkä ovat ne isot työllisyyttä lisäävät rakenneuudistukset monta kertaa aiheellisesti muun muassa kokoomuksen elina lepomäki ja juhana vartiainen kiinnittäneet huomiota ja kysyneetkin suoraan valtiovarainministeri orpolta mitkä ovat ne isot työllisyyttä edistävät rakenneuudistukset jos edes ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta ei voida luopua miten saatte työllisyyttä lisää jos rakenneuudistuksiin ei kyetä

mutta näillä toimenpiteillä talouden suunta on käännetty nyt talous kasvaa työttömyys vähenee ja työllisyys paranee mutta me tarvitsemme edelleen lisää toimenpiteitä varmistaaksemme sen että tulevaisuudessa me pystymme huolehtimaan entistä paremmin jokaisesta suomalaisesta itse pidän hyvänä sitä että varhaiskasvatusmaksuja pystytään alentamaan opintotukeen tekemään perhekorotus ja maksutonta varhaiskasvatusta kokeilemaan ja myös takuueläkettä korottamaan jälleen tämän hallituksen aikana nämä ovat niitä pieniä

arvoisa puhemies jokaisella suomalaisella tulee olla oikeus saada asianmukaista hoitoa näin ei kuitenkaan nyt ole viimeksi eilen sain palautetta siitä että hoitoon ei pääse sen sijaan hallituksella kyllä riittää resursseja laittomasti maassa oleskelevien hoitoon mitä tulee päivähoitoon niin olen iloinen siitä että hallitus pitää kiinni siitä lähtökohdasta että vanhempien tulee hoitaa omia lapsiaan mutta entäs lastentarhanopettajat moni lastentarhanopettaja joutuu tekemään jo jotta ansaitsee elantonsa meidän tulee panostaa lastentarhanopettajien työn houkuttelevuuteen ja siihen että se on sellainen ala mille hakeutuvat ammattilaiset tällä hetkellä lastentarhanopettajia ei arvosteta sitä työn arvostusta ei näy siihen tulee hallituksen panostaa koska lastentarhanopettajat tekevät sitä kaikkein arvokkainta työtä eli ovat varhaiskasvatuksessa meidän lastemme

arvoisa puhemies kipeät säästö ja leik kauspäätökset on tehty tai sovittu tästä eteenpäin panostetaan yrittäjyyteen työllisyyden parantamiseen ja suuriin rakenneuudistuksiin ne luovat vahvan perustan alkaneen kasvun jatkolle

hyvin sanottu mutta eivät ole minun sanojani näin kirjoitti ja sanoi edustaja kankaanniemi kolmaskymmenesensimmäinen toukokuuta kaksituhattakuusitoista kun kuuntelen nyt edustaja kankaanniemeä niin siinähän puhui kuin muuttunut mies ajatukset taitavat olla kääntyneet aivan päälaelleen kun joutui oppositioon

pääministeri sipilä te ilmaisitte pettymyksenne siihen että hyväpalkkaiset johtajat eivät vetoomuksestanne huolimatta lähteneet mukaan talkoisiin mutta pääministeri sipilä minä haluan kysyä miksi te jätitte näiden hyväpalkkaisten herrojen ja rouvien osallistumisen heidän ja hyväntahtoisuutensa varaan pääministerillä on välineitä osallistaa myöskin hyvätuloisia talkoisiin jos näin haluaa se väline on verotus valitettavasti tämä hallituksen veropolitiikka kokonaisuudessaan on ollut hyvätuloisia suosivaa mitä tulee kilpailukykysopimukseen niin on varmasti ihan totta että on turha tässä vaiheessa enää kiistellä kenen syytä se oli vaikka fakta on selvä että sitä sopimusta ei olisi syntynyt ilman hallitusta mutta yhtä lailla faktaa on se että hallitus halutessaan voi perua tämän lomarahaleikkauksen osoittamalla siihen riittäviä resursseja joten minun seuraava kysymykseni pääministerille on pidättekö tätä julkisen sektorin muun muassa juurikin lastentarhanopettajien kurjistavaa lomarahaleikkausta oikeudenmukaisena ja mikäli ette oletteko valmis sen perumaan

arvoisa puhemies pyysin puheenvuoroa koska täällä on tämä työllisyys aika monessa puheenvuorossa noussut esille ja ylipäätään ymmärrän sen että tietysti huoli pienituloisista ja työttömistä ihmisistä on aina ajankohtainen mutta se on surullista että tässä keskustelussa ei ole lainkaan kiinnitetty huomiota siihen positiiviseen virtaukseen mikä suomeen onneksi on tullut se on nostettu esille työllisyysaste on parantunut ja meillä on positiivinen ongelma jonka nimi on positiivinen rakennemuutos kun tämä tuli meille onneksi syliin niin hallitus ryhtyi miettimään mitä me voimme tehdä sen asian edistämiseksi ja ennen kaikkea kun täällä on puhuttu tästä että koko maa mukaan tähän ideana tässä on myös se kun tämä

miten me voimme tätä hyvää levittää muualle maahan ja nyt tulee viestejä joka puolelta keski suomesta lapista itä suomesta että positiivista virtausta tapahtuu totta kai täällä on vielä paljon tehtävää meillä on liikaa työttömiä ihmisiä ja liikaa pitkäaikaistyöttömyyttä mutta merkit ovat hyvät ja sen takia pyysin tämän puheenvuoron toinen asia kun aloitin vuonna kaksituhattaviisitoista tässä tehtävässä niin heti tuli syliin ongelma työllisyysmäärärahat loppu tällä hetkellä tilanne on aivan toisenlainen meillä on itse asiassa sellainen positiivinen ongelma tässäkin että me mietimme nyt mitä me tiedotamme näille toimijoille kentällä siitä miten käytetään näitä rahoja ja ja toisekseen tietoa siitä minkälaisia palveluja työttömille on saatavana tämä on pelkästään positiivista minun vastuullani tämä asia hoitaa että tästä tullaan tiedottamaan joka puolella suomessa on rahaa jäljellä tämä on minun mielestäni merkki siitä sdp esitti rinteen mallia joka on ihan fiksu malli että hallituksella on oma malli aktivoida ihmisiä ja tämä malli toimii ihan todistetusti

arvoisa puhemies edustaja huhtasaari puhui täällä lastentarhanopettajien tilanteesta te olitte tukemassa hallitusta joka oli tämän kiky sopimuksen arkkitehti

kiittämätön lastentarhanopettajien ja päivähoidon alan ammattilaisten lomarahojen leikkaus on loukannut alan ihmisiä syvästi sen takia yhdyn niihin kansanedustajiin jotka vetoavat nyt ja ministereihin lopettakaa nyt tämä lomarahojen leikkaus ehdottomasti näin pitää tehdä

käsittelyssä oleva vuoden kaksituhattakahdeksantoista budjettikirja sisältää todella paljon hyvää suomalaisille ihmisille myös kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille hyvää oli se että valtiovarainministeri totesi että työtä jatketaan sitkeästi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvistamiseksi ja työpaikkojen tuomiseksi kaikille suomalaisille sydämetön te muistelette menneitä ette tuo esityksiä joilla suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa voitaisiin rakentaa keskustan ryhmän puheenjohtaja kaikkonen totesi että voitaisiin kutsua koolle ryhmä joka pohtisi muuttotappioalueiden ja maaseudun asiaa se on hyvä asia mutta jos kestävää kasvua halutaan silloin tarvitaan vahvaa kaupunkipolitiikkaa ja ja toivon että hallitus vahvistaisi kaupunkipolitiikkaansa ja läpivalaisisi sen mikä on kaupunkien ja metropolialueen rooli kasvussa kysynkin onko mahdollista että

on tietysti äärimmäisen hieno asia että talous nyt kasvaa tätä olemme odottaneet jo melkein kymmenen vuotta on käytännössä samantekevää kenelle kunnia tästä kuuluu kunhan nyt talouskasvu on tosiasia rakentamisen on vipinää vienti vetää kotimaan kulutus on kohdallaan asiat ovat suhteellisen hyvin varsinais suomessa on jopa pula osaavista työntekijöistä kun turun telakka ja uudenkaupungin autotehdas palkkaavat mitä nyt ehtivät talouskasvun aikana yhä useammalla menee yhä paremmin mutta siksi on myöskin huolehdittava niistä jotka eivät löydä näitä kasvun hedelmiä omalta lautaseltaan nyt tarvitaan erittäin paljon työtä uusien työpaikkojen eteen työ on kuten tiedämme paras sosiaaliturva tarvitsemme kunnianhimoisempaa politiikkaa jotta suomi pääsisi työllisyysasteen osalta kohti pohjoismaista tasoa tai edes pohjalaista tasoa jossa se hipaisee seitsemääkymmentäviittä prosenttia ahvenanmaalla jopa prosenttia ei kenelläkään ei myöskään hallituksella ole tätä taikasauvaa käytettävissä mutta jos löytyy edelleen ideologisia

puhemies tuntuu että ainakin osalla on suurempi huoli lomarahoista kuin siitä kuinka luodaan uutta työtä olen ymmärtänyt että täällä on puolueita jotka ovat työn puolueita ja tukevat nimenomaan työtä työllisyyttä ja työllisyyden lisäämistä sipilän hallitus koko hallitus siis keskustan kokoomuksen ja nykyisen sinisen ryhmän hallitus ansaitsee tunnustuksen talouspolitiikan jatkuvuudesta siitä että meidän kilpailukyky on parantunut ja kaikella tällä luodaan työtä eteenpäin myös perussuomalaisten ryhmä tähän puolivälikauteen asti oli mukana tässä talouspolitiikan työssä kiitos myös teille kaikille koska tämä on koko suomen hyväksi herra puhemies me teemme myös uudistuksia esimerkiksi liikenneinvestoinneissa tapahtuu budjetin kautta paljon hyvää koko suomen kannalta edustaja mäkelä puhui siltarumpupolitiikasta minä toivon että sitä tehdään tuolla muuallakin kuin ainoastaan täällä helsingissä ja pääkaupunkiseudulla elikkä että viedään myös näitä liikenneinvestointeja eteenpäin kuten tuleva budjetti tulee merkittävästi tekemään

arvoisa puhemies suomi tarvitsee työtä ja ennen kaikkea työntekijöiden arvostusta paitsi kysymys siitä kuuluuko kasvu kaikille nämä lomarahat ovat myös arvostuskysymys julkisen sektorin ahkerien pienipalkkaisten kohdalla usein naisvaltaisten alojen työntekijöiden kuten kohdalla ja edustaja zyskowicz huomaan että ministeri orpo ei halua tästä asiasta enää puhua te haluatte tämän vaieta kuoliaaksi se mitä te puhuitte siitä mikä rooli hallituksella oli oli kaunis tarina mutta se ei pidä paikkaansa taisitte jättää vanhat paperit tuonne vanhaan saliin nimittäin minulla on täällä mustaa valkoisella hallitus laittoi kaksituhattaviisitoista marraskuussa eteenpäin lausunnoille esityksen jossa oli lomarahaleikkaus on mustaa valkoisella siitä että hallitus ajoi tätä lomarahaleikkausta ja

laittakaa sydän paikalleen tähän budjettiin muuten tämä ei unohdu kokoomus leikkasi hoitajien ja opettajien lomarahat

on varmasti kansaan menevää syyttää hallitusta lomarahaleikkauksista ja vaatia hallitusta perumaan ne faktat ovat kuitenkin seuraavat hallitus pyrki tiettyihin suomen kustannuskilpailukykyä parantaviin ratkaisuihin jotta vientiä jotta saisimme ihmisille töitä kuten on käynyt hallitus pyrki siihen että olisi työaikaa pidennetty laajasti kaikilta kunnolla ja se että tähän ei ollut valmiutta johti osaltaan sitten siihen että julkisen sektorin lomarahoja leikattiin minun mielestäni se oli epäoikeudenmukainen ja huono ratkaisu olisi ollut parempi ratkaisu pidentää kaikilta työaikaa mutta katsotaan mitä esimerkiksi puheenjohtaja rinne silloin sanoi siitä ketkä tässä olivat asialla

kiitoksia arvoisa puhemies tosiasia on se että sosiaalidemokraattinen puolue kannattaa sopimusyhteiskuntaa se on ihan selvä asia ja kun keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen asiasta se oli niitten tekemä mutta tosiasia taustalla on se että kokoomusjohtoinen valtiovarainministeriö vaati että julkisen sektorin työntekijöiltä leikataan enemmän kuin muilta palkansaajilta se kolmenkymmenen prosentin lomarahaleikkaus tuli nimenomaan julkisen sektorin työntekijöille sen takia että kokoomus ja hallitus sitä vaativat valtiovarainministeriöstä vaadittiin tätä te ette voi pestä puhtaaksi ette yhtään millään se on tosiasia

esitän konkreettisesti tässä että perukaa lääkkeiden omavastuukorotukset perukaa lääkkeiden omavastuukorotukset ne vaarantavat pitkäaikaisten eläkeläisten toimeentulon tällä hetkellä perukaa ne siinä on konkreettinen asia

sain eräältä keskeiseltä ay aktiivilta viestin palvelualojen ammattiliitosta pamista hän laittoi sellaisen viestin että te kävitte uhkailemassa kokouksessa että mikäli liitto ei hyväksy kikyä hallitus tekee omat päätöksensä onko se vapaa valintatilanne vai pakkolailla kiristämistä ja nimenomaan hallituksen toimesta ja jos tämä viesti pitää paikkansa kumpaan minä sitten jatkossa luotan teihin vai

arvoisa puhemies hyvinvointiyhteiskunnan keskeinen kulmakivi on kunnossa oleva julkinen talous meidän taloutemme ajautui syöksykierteeseen vajaa kymmenen vuotta sitten ja julkisen talouden tilanne oli vielä vuosi sitten paljon pahempi kuin mielikuva on kun tämä hallitus aloitti työnsä julkisen talouden ja meidän kansantaloutemme tila oli kriisissä ja nyt tämä talous on saatu oikenemaan kun katselemme tämän alkuvuoden ennusteita siitä miten talous kasvaa ja miten julkinen talous kehittyy niin ennusteet eivät näyttäneet kovin hyviltä kun hallituksen taholta sanottiin että talous kasvaa nopeammin erityisesti oppositio mutta myös osa mediaa sanoi että ei toteudu ei talous kasva nyt kaikki toteamme että talous kasvaa vahvemmin se luo pohjaa julkisen talouden tervehdyttämiselle pitää olla tuloja että pystyy hoitamaan tulonsiirtoja nyt on aika siirtyä saneerauksesta kehittämiseen juuri niin kuin pääministeri sanoi

puhemies täällä on tänään puhuttu paljon arvovalinnoista ja nyt täytyy nostaa esille yksi arvovalinta asia josta tänä aamuna keskusteltiin hallinto ja turvallisuusjaostossa valtion talousarvioesityksessä on tällainen kohta että pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton menoihin varataan satakahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa tämä on kahdeksankymmentä miljoonaa euroa enemmän kuin kevään kehystaso ymmärrän jotenkuten vielä sen että me hoidamme näitä laillisesti pakollisia asioita mutta en sitä että meillä samanaikaisesti rahaa käytetään kielteisen päätöksen saaneiden kustannuksiin elikkä meillä on tällä hetkellä tuhatkuusisataaneljäkymmentäkuusi henkilöä sellaisia kielteisen päätöksen saaneita jotka ovat kaikkien prosessien jälkeen maasta pois ja he jättävät uuden turvapaikkahakemuksen ja aloittavat uudelleen sen prosessin

nyt kun tätä esitystä katsoo tässä tulevat kyllä laulunsanat mieleen miksi itkemään kun onnest unta nään ihan sattumoisin

nämä sanat

täällä moneen kertaan sanotaan että täytyy olla tuloja jotta voidaan tehdä tulonsiirtoja mutta näin se tuntuu tässä maassa tilanne olevan että jos henkilöllä ei ole tuloja häneltä halutaan viedä myös tulonsiirrot kokonaan pois tulonsiirrot jätetään jonnekin muualle tämä on se paha asia tässä työ on parasta sosiaaliturvaa mutta jos ihminen on eläkkeellä opiskelija sairas niin hän ei pysty menemään töihin sen lisäksi meillä on nämä kannustinloukut ihmisille jotka jotka saavat perustoimeentulotukea

perustoimeentulo silloin romahtaa nämä ovat asioita joihin toivoisin että tässä budjetissa kiinnitettäisiin huomiota otettaisiin hieman sydäntä mukaan myöskin tähän budjettiin

arvoisa herra puhemies

tulevaisuuteen todellakin hallituksen puolella tehtiin esitys että työaikaa olisi lisätty kahdellakymmenellä minuutilla sitä lisättiin kuudella minuutilla ja se olisi saatu hoidettua sitä kautta ettei olisi tullut mitään sisällä sitten päätettiin toteuttaa se oli julkisen sektorin lomarahaleikkaus voitaisiinko miettiä nyt että pidennettäisiin sillä neljällätoista minuutilla sitten sitä työaikaa sopiiko se teille vaikka me emme haluakaan puuttua ja perutaan lomarahaleikkaukset voiko myöskin sosiaalidemokraattinen puolue esittää ammattiyhdistysliikkeelle tällaista pidennystä vielä kommentti

puhemies edustaja jaskari

julkisen sektorin lastentarhanopettajilla helsingin sanomien esittämien tilastojen on läntisen euroopan matalimmat palkat kaksituhattakaksisataa euroa kuukaudessa te olette pilanneet heidän viime kesän lomansa monelta perheeltä jäi lomamatka tekemättä monelta perheeltä jäi suunniteltu hankinta tekemättä tai täysipainoinen loma muuten viettämättä

että maan kilpailukyky turvataan sillä että te jatkatte tätä leikkausta myös ensi kesänä ja seuraavana kesänä vasemmistoliitto on edelleen vahvasti sitä mieltä että tällaiset ratkaisut eivät ole oikea tapa suomen kilpailukyvyn nostamiseen oikea tapa on osaamiseen erikoistumiseen tutkimukseen koulutukseen satsaaminen ja työntekijöiden palkansaajien arvostaminen ei heidän nöyryyttämisensä ja kyykyttämisensä kiky sopimuksen laisilla ratkaisuilla

arvoisa puhemies hallitus on kantanut vastuunsa ja kääntänyt maan kurssin takaisin nousuun tämä tosiasia ei keskustelemalla muutu muuksi talous on kasvu uralla ja työttömyys vähenee hallituksen tehtävä ei ole ollut helppo ja soraääniä on tietenkin kuulunut pitkin matkaa kuitenkin tämä hallitus on reilussa kahdessa vuodessa saanut paljon aikaan myönteistä kehitystä ja työllisyys on parantunut tasaisesti veroratkaisut on toteutettu kokonaisuuden kannalta järkevästi ja ne ovat vauhdittaneet yritystoimintaa hallitus on toteuttanut menestyksellistä talouspolitiikkaa eikä ole mitään syytä epäillä etteikö sama valittu vastuuntuntoinen linja jatku myös norminpurkutalkoot ovat olleet tämän hallituksen työlistalla tärkeässä roolissa

ja puheenjohtaja sivulla yhdeksän siihen asti jaksamme varmaan kaikki lukea on otsikko eriarvoisuus sitä on peräti seitsemän riviä ja kerrotaan seitsemällä rivillä että sitä torjutaan kolmellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla se on siis alle promille budjetin loppusummasta eli täälläkin salissa on nyt kehuttu sitä että on tonni taskussa ja siitä on seitsemänkymmentä senttiä annettu kerjäläisen kuppiin ei kannattaisi kehua samoin tässä kohtaa ei kerrota että eriarvoisuutta lisätään useilla kymmenillä miljoonilla euroilla koska kipeisiin tehdyt leikkaukset jatkuvat myös tänä vuonna tämä on harhaanjohtamista kuritus jatkuu tämä hallitus jää suomen historiaan ainoana joka on leikannut kansaneläkkeiden ostovoimaa ja vielä vain yksi esimerkki eriarvoistamisesta helsingin sanomat kertoi toissa päivänä että sairaalamaksuja on jäänyt maksamatta ja viety perintään satakaksikymmentäviisituhatta kappaletta nousua yli kolmannes yhden vuoden aikana ja tutkija sanoo että syynä on hallituksen valtuus nostaa terveyskeskus ja sairaalamaksuja enimmillään kaksikymmentäseitsemän pilkku viisi prosenttia kevennys kevennys loppuun onko suomessa mahdollisuus siis menestyä vain jos on perinyt perintätoimiston

tulevaisuuteen tutkimuksen mukaan nuorten suuri huoli liittyy omaan arkeen ja lähiympäristöön ja kaikista turvattomimpia nuoria ovat kuulemma pohjoisessa asuvat ja toisaalta pääkaupunkiseudulla turvallisuutta horjuttaa epävakaa talous säästöt leikkaukset ja myös maahanmuutto onkin tärkeää että on hallitus tulevaisuudessa mikä tahansa tätä velkataakkaa vähennetään vuodesta toiseen kiitos tämän hallituksen näin ollaan tehty ja viesteistä välittyy myös välittämisen merkitys nyt työllisyys on parantunut ja niin kuin ministeri lindströmkin mainitsi näitä toimenpiteitä tehdään että mahdollisimman moni nuori pääsee työllisyyden pariin kaikki syrjäytyneet ja yleensäkin ne jotka odottavat työhön pääsyä ainakin nyt on tämmöinen tulevaisuuden henki että ollaan parempaa kohti menossa ja ja vain yhdessä saamme tätä

valtiovarainministeri olisi aikaisemmin koskaan kiinnittänyt budjettipuheenvuorossaan huomiota luonnonsuojeluun tällä kertaa se tapahtui tämä on kyllä tarpeen vaatimaa sen vuoksi että suomen luonto on tällä hetkellä äärettömän vakavasti uhattuna monista syistä puunkäyttö lisääntyy metsiä hakataan lisääntyvästi kaivosteollisuus aiheuttaa vakavaa tuhoa on tärkeätä että nyt tehdään jotain kiitos siitä että nostitte metso määrärahoja kymmenen miljoonaa euroa se on merkittävä lisäys ja virtavesien suojeluun myöskin lisää rahaa tämä on harvinaista ja kiitos

olen usein pohtinut sitä mikä meitä poliitikkoja on estänyt tekemästä todellisia reformeja olen ajatellut että kyse saattaa olla rohkeuden puutteesta mutta kyllä se vaatisi myös enemmän mielikuvitusta tekemätöntä työtä tässä maassa on yllin kyllin se ei tekemällä lopu me tarvitsemme perusteellisia muutoksia verotukseen me tarvitsemme perusteellisia muutoksia sosiaaliturvaan ja perusteellisia muutoksia työmarkkinoille nyt pidän tämän puheenvuoron budjettikeskustelussa sen takia että olen huolissani tulevista budjeteistamme suomi on menossa eri tahtiin kuin muu maailma eikä ole mitenkään mahdotonta että maailmalla käynnistyy jonkinnäköinen talouskriisi nykyään maat ja taloudet riippuvaisia toinen toisistaan että se tulee vääjäämättä heijastumaan myös suomeen sen vuoksi kannustan hallitusta tekemään rohkeampia muutoksia näihin kolmeen edellä mainittuun asiaan verotukseen sosiaaliturvaan ja työmarkkinoihin koska suomen kriisinsietokyky ei ole kovinkaan vahva ja kun se seuraava kriisi tulee niin siinä vaiheessa tässä salissa käydään vielä paljon vaikeampia keskusteluja kuin nyt

tuloeroissa on aina kaksi osaa yksi osa on se mihin hallitukset ja kuntien valtuustot ja muut eivät pysty vaikuttamaan koska se tulee ympäröivästä yhteiskunnasta toinen osa on se mitä tehdään itse päätösperusteisesti ja ikävä puoli hallituksen budjetissa on se että se on päätösperusteisesti kasvattanut tuloeroja ole pelkkiä tuloeroja se on myös esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyttä ministeri lindström kehui täällä että työllistämismäärärahoja on nyt käytössä keväällä meillä kävi valiokunnassa te toimistojen asiantuntijoita jotka sanoivat että rahat on loppu ja se syy oli se että tuon rahan käytölle oli asetettu niin tiukat kriteerit että sitä ei voinut käyttää siihen tarkoitukseen jolla kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset olisivat saaneet tukea vaan ainoastaan esimerkiksi yritysten palkkatukeen tämä on se työvoimapolitiikan iso ongelma esimerkiksi heinäkuussa

arvoisa puhemies värderade talman jos hetkeksi nyt keskityttäisiin tähän talouden isoon kuvaan se ainakin rkptä kiinnostaa ja meitä kiinnostavat myös hallituksen ajatukset kestävyysvajeesta nimittäin kestävyysvajeen

arvioidaan olevan noin kymmenen miljardia nyt hallitus arvioi että sote uudistuksen kautta kestävyysvajetta voidaan kuroa umpeen noin neljä miljardia miljardia eikö totta ainakin budjettikirjassa sivulla seitsemäntoista lukee neljä miljardia elikkä silloin on on väärä luku budjettikirjassa puhemies sekä minulle että koko koko ruotsalaiselle eduskuntaryhmälle on jäänyt epäselväksi se miten hallitus sen laskee voitteko valtiovarainministeri orpo nyt vääntää meille rautalangasta mistä tämä neljä miljardia tulee kun pelkät panostukset tähän digitalisaatioon maksavat myös useita miljardeja ja vastaus saa mielellään olla muu kuin että tarvitaan leveämpiä hartioita

arvoisa puhemies olen aina luullut että kalamiehet ovat kaikkein kateellisimpia mutta kyllä minun täytyy sanoa ollut väärässä sillä sen kateuden määrän yli mikä oppositiosta kumpuaa silloin kun hallitus on onnistunut työssään ei käy kyllä mikään tämä kiky sopimus ja kiitos siitä hallitukselle että se painosti painosti tämän kiky sopimuksen toteutumiseen ja kiitos allekirjoittajille alensi yksikkötyökustannuksia neljä prosenttia ja nämä yksikkötyökustannukset alkavat lähestyä saksan ja euroalueen yksikkötyökustannuksia sen takia vienti vetää sen takia työllisyys nousee minun mielestäni kiky sopimus oli hyvä ja siitä pitää kaikille osapuolille antaa jälkeenpäin kiitos

puhemies ministeri lindström kertoi tästä positiivisesta rakennemuutoksesta mikä meillä on ja se on aivan totta että työllisyys on parantunut mutta silti tämä meidän pitkäaikaistyöttömyys ja koko työttömyys on erittäin pahassa kriisissä sillä tavalla kun miettii että avoimet työpaikat ja työttömyys eivät kohtaa tässä on paljon tekemistä joten minä ihmettelen paljon sitä miksi hallitus leikkaa työvoimapoliittisesta koulutuksesta viisikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa eikö tänä aikana kun on nousu ja mahdollisuus saada näitä työpaikkoja joita avautuu uusille aloille pitäisi kouluttaa näitä työttömiä sinne uuteen mukaan ottamaan osansa tästä noususta ja hyvinvoinnista

arvoisa herra puhemies kun kuuntelin tuota edustaja harakan puheenvuoroa tuossa vähän aikaa sitten niin tulivat mieleen suomalaisen valtiomiehen entisen pääministerin paavo lipposen sanat voi tätä käsien pesua tätä jälkiviisautta tätä oman rinnan röyhistelyä

turvapaikanhakijoiden asioiden käsittelyyn ja lisäksi näitä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tekoja huoltajakorotusta takuueläkettä sekä pienituloisten päivähoitomaksujen poistamista

puhemies täällä on keskusteltu perhevapaauudistuksesta ja huolestuttavan alhaisesta syntyvyydestä ja valitettavasti hallitus antaa nyt lapsiperheille jälleen kielteisen viestin poistamalla tuloverotuksen lapsivähennyksen mikä

helpompi ymmärtää jos miehiä haastettaisiin siittämistalkoisiin kotihoidon tuki on yksi lapsiperheiden eniten arvostamista perhetuista ja toivon että hallitus jätätte sen rauhaan ettette anna perheille lisää kielteisiä viestejä ja
tähän vaiheeseen otamme vielä yhden vastauspuheenvuoron edustaja mäkisalo ropponen ja sen jälkeen

orpon puheenvuoro
kiitos arvoisa puhemies muistuttelen mieleen kiky sopimuksen taustoja ja ja erityisesti seurauksia eli hallituksen kätilöimässä kilpailukykysopimuksessa oli tarjolla vielä rankemmat pakkolait ja ammattiyhdistysliike valitsi kahden pahan väliltä pienemmän ja suostui julkisen sektorin lomarahaleikkauksiin mutta ratkaisulla oli ikävät tasa arvoseuraukset ja tästä tasa arvosta on kyllä syytä olla huolissaan nämä lomarahaleikkaukset lisäävät palkkojen eriytymistä yksityisellä sektorilla palkat kasvavat nolla pilkku kuusi prosenttia mutta kuntatyöntekijöiden palkat pienenevät tänä vuonna yksi pilkku yksi prosenttia kilpailukykysopimuksen palkka ale ale iskee naisvaltaisille aloille sillä kunta alalla kahdeksankymmentä prosenttia työntekijöistä on nyt kun taloudessa ja työllisyydessä näkyy valonpilkahduksia kyllä kannattaisi korjata tämä epätasa arvoinen kustannussäästö ja luopua lomarahaleikkauksista ja vahvistaa työelämän tasa arvoa tällä ratkaisulla hallitus saisi korjattua itse repimänsä eron naisten ja miesten palkkoihin

arvoisa puhemies ensinnäkin otan

rakentavamman puheenvuoron täällä edustajat aalto ja vartia puhuivat uudistusten tarpeellisuudesta ja se on ihan selvää että meidän pitää uudistaa meidän yhteiskuntaa ja taloutta merkittävällä tavalla haluan kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että kyllä hallituksen aikana rakenteellisia uudistuksia on jo tehty ja moni on vireillä tai lähdössä liikkeelle mutta se on selvä että paljon tarvitaan vielä uudistuksia muutamia nopeasti se mistä puhuin pitkästi viime puheenvuorossa eli koko koulutusjärjestelmän reformointi vastaamaan tämän päivän työelämään globaaliin kilpailuun ihmisten valmiuksiin kohdata digitalisaatio tämä on aivan aivan keskeinen kysymys perhevapaauudistus lähtee vihdoin liikkeelle siihen liittyvä varhaiskasvatusmaksujen purkaminen jolla on iso kannustinloukkuvaikutus kannustinloukut ovat yksi suuri rakenteellinen asia jossa meidän pitää pystyä etenemään on se sitten koko sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen tai pala palalta niin kuin hallitus nyt tekee verotuksessa painopistettä työn verotuksesta yrittämisen verotuksesta välillisiin veroihin samoin erittäin iso kysymys tulevaisuuden kannalta koko ajan siirrytään kohti hiilineutraalia taloutta hiilineutraalia suomea mikä on mikä on upea juttu siihen löytyy taas askeleita tämä sote uudistus on valtavan kokoinen haaste siinä tehdään nyt pohjatyötä jotta jotta tulevissa hallitusneuvotteluissa siihen on mahdollisuuksia tarttua aivan oleellinen kysymys työelämä on muuttunut niin paljon että miten me luomme ja uudistamme meidän sosiaaliturvajärjestelmää niin että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa kuten edustaja zyskowicz totesi kannattaa mieluummin ottaa työ alepan kassalla kuin olla kotona tämä kannustava ja ja huolehtiva sosiaaliturvajärjestelmä on kaikki kaikessa sitten sdpn esityksiin seitsemän esitystä kiitos konkretiasta ensinnäkin kävin näitä läpi tästä oppivelvollisuusikäkysymyksestä opetusministeri varmasti puhuu lisää siitä että hallituksella on muita keinoja joilla pyritään syrjäytymiseen tarttumaan toisen asteen koulutuksen uudistaminen motivoivaksi ja tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi nuorten kiinnostusta herättäväksi on on ykkösasia mutta sen lisäksi me teemme nytkin liittyen niin sanottuihin neet nuoriin työelämän ja ja koulutuksen ulkopuolella oleviin lukemattomia toimenpiteitä lukemattomia toimenpiteitä muun muassa tuhat koulutuspaikkaa on yksi tällainen tai vakinaistaminen jossa työvoimapalvelut työvoimapalvelut järjestöt etsivä nuorisotyö ja koulutus yhdistyvät toinen teidän esityksessänne työttömyysturvaa pitäisi voida käyttää itsensä kehittämiseen tätähän tehdään nyt työttömyysturvalla sen käyttöä opintoihin itsensä kehittämiseen työelämän valmiuksien parantamiseen koko ajan nostetaan ja nyt uutena on se että voi aloittaa yritystoiminnan työttömyysturvalla aivan upea uudistus pienten yritysten tukemiseksi arvonlisäveron nosto kolmeenkymmeneentuhanteen tämähän nostettiin kahteenkymmeneentuhanteen viime kaudella kiinnittäisin tässä nyt huomiota kun te olette huolissanne aina tästä kymppiin anteeksi kun te olette huolissanne tästä verotuksesta niin tämäkään ei ole yksiselitteinen silloin esimerkiksi asiantuntija voi tehdä arvonlisäverohuojennuksella töitään eli kun olen paljon edustaja harakan viisaita puheenvuoroja verotuksesta kuunnellut niin haluan kiinnittää huomiota siihen että tämäkään ei ole yksiselitteinen asia niin kuin monesti sieltä suunnalta näistä asioista saa kuulla se on hyvä asia mutta se ei ole yksiselitteinen että se se tuosta vain voitaisiin toteuttaa neljäs kohta teillä subjektiivinen päivähoito oikeus me olemme päättäneet budjettiriihessä toteuttaa maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun samaan aikaan tulevat nämä varhaiskasvatusmaksujen alentamiset lähes seitsemäntuhatta perhettä kokonaan maksuttomuuden piiriin me olemme siis aivan oikealla tiellä tämä on erittäin iso kysymys ja todellakin samansuuntainen ei montaa askelta eteenpäin vielä tästä

käytetään moninkertainen määrä rahaa kuin tähän mennessä ja vielä puhemies viimeisenä kehitysapu kehitysapu oda prosentti laskee koska bruttokansantuote nousee se on tosiasia mutta me kuitenkin lisäsimme muistaakseni noin kahdeksan miljoonaa euroa oikeaa rahaa tärkeisiin kohteisiin kehitysapuun ja tehdään vaikuttavampia kohteita tässäkin pystytään nyt menemään eteenpäin kun tämä talous

arvoisa puhemies

esimerkiksi edustaja juvonen nosti esiin vanhustenhoidon ja rinnasti toisaalta laittomasti maassa oleskelevat ensinnäkin laittomasti maassa oleskelevien asiasta haluan todeta siitä budjetista esiin nostamanne noin viiden miljoonan summasta että tässä on kysymyksessä siis rahansiirto valtiolta kunnille siinä korvataan kunnille käsittääkseni vastaavalla tavalla kuin kiireellisissä terveydenhoidon tapauksissa ne kustannukset mitä näistä ihmisistä on aiheutunut ei se siis ole

teitte aikanaan hallituspuolueen edustajana laatusuositusten äärellä niin olisi tietysti mukavaa että tuo äänensävy olisi nykyisinkin samanlainen silloin olitte hyvin rakentavalla tavalla tekemässä laatusuositusta niistä lähtökohdista joissa emme joutuneet koskemaan henkilöstömitoitusmäärään tämä pitkään jatkunut hyvä kulttuuri laatusuosituksista ikäihmisten kotihoidon painotuksista ja myös sitä kautta tapahtuvista toiminnan tehostamisista vaikkapa teknologian avulla on se laatusuosituksen iso henki ei suinkaan se että me olisimme vähentämässä hoitajia tai työntekijöitä siellä

verotuksen lapsivähennys ja muutoinkin syntyvyyteen ja perhevapaauudistukseen liittyvät monet teemat totean perhevapaauudistuksen reunaehdoista joita täällä on ansiokkaasti kerrattu hallituksen muiden ministereiden toimesta sen että niihin kirjasimme myös lapsen oikeuden tulla hoidetuksi kotona kolme vuotiaaksi asti mitä tulee tähän lapsivähennykseen siitä on syytä muistuttaa että valtiovarainvaliokunta tässä talossa silloisten hallituspuolueiden muun muassa sosiaalidemokraattien johdolla totesi hyvin hyvin yksituumaisesti sen käytännön olevan hankala ja että on syytä luopua tällaisesta menettelystä määräajan jälkeen
opetusministeri grahn laasonen kaksi minuuttia

otamme vielä yhden debattikierroksen sen aloittaa edustaja korhonen
arvoisa puhemies kuntatalous on myös osa julkista hyvin mielenkiintoinen tilanne on tässä keskustelussa tänään että yhdessäkään puheenvuorossa ei ole vielä kosketeltu kuntataloutta millään millään tavalla ja kun ajattelee että miksi niin niin totta kai se epäilemättä johtuu siitä että tämä hallitus on nyt hyvin hyvin määrätietoisesti vahvistanut kuntataloutta omalta osaltaan tällä vaalikaudella on tehty aika lailla totaalinen muutos viime vaalikauteen eli valtiontalouden ongelmia ei ole siirretty nyt kuntien harteille julkista taloutta ei ole sopeutettu kuntia kurittamalla kunnille on annettu mahdollisuus toteuttaa vahvasti tehtäväänsä mahdollisuus tarjota niitä palveluita mitä mitä kunnille kunnille kuuluu tällä hetkellä tämä vuosi näyttää kuntien vuosikatteitten osalta erittäin vahvalta mutta arvoisa valtiovarainministeri miltä kuntien tilanne näyttää ensi vuonna

viime vaalikaudella sopeutettiin enemmän mutta siitä huolimatta tuloeroja pystyttiin kaventamaan suomi on ollut tasa arvon mallimaa mutta valitettavasti tämä asia on rapautumassa eriarvoisuuden kielteiset vaikutukset ovat alkaneet näkymään myös meillä niin toimeentulon koulutuksen kuin terveyserojen kasvuna tästä huolimatta politiikassa ei näy suunnanmuutosta sopeutus kohdistuu pienituloisimpiin ja valmiiksi heikossa asemassa oleviin ihmisiin sekä koulutukseen samalla kun hallitus on leikannut eläkeläisiltä lapsiperheiltä opiskelijoilta ja työttömiltä sillä on ollut varaa jakaa varoja omille eturyhmille näyttääkin siltä ettei leikkauksia ole tehty siksi että talous olisi saatu kuntoon vaan leikkauksilla on rahoitettu hyväosaisten veronkevennyksiä miljoonaperintöjä autoverojen alennuksia ja uusia verovähennyksiä on annettu missä suunnanmuutos

arvoisa herra puhemies edustaja emma kari tässä aikaisemmin otti ympäristörahat puheeksi ja sanoi että on tehty massiivisia leikkauksia ympäristörahoihin tätä talousarvioesitystä ei pidä katsoa yhden ministeriön hallinnonalan näkökulmasta pitää katsoa useamman näkökulmasta esimerkiksi liikennepanostukset ovat osa ympäristöpolitiikkaa me investoimme itämeren puhdistamiseen olemme perustaneet kansallispuiston sijoitamme metso rahoihin kymmenen miljoonaa ilmastolaki jalkautetaan kierrätystä ja kiertotaloutta kehitetään biotaloutta viedään voimakkaasti eteenpäin päästötöntä liikennettä kehitetään tavoitteena kaksisataaviisikymmentätuhatta sähköautoa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tampereelle tulee ratikka pariisin ilmastosopimus on allekirjoitettu kehitysyhteistyörahoissa naiset lapset ympäristö työ tuulivoima aurinkosähkö ovat kärjessä muun muassa finnfundin rahoituksessa mitä muuta te kaipaatte kokoomus tekee ympäristöpolitiikkaa suurella sydämellä

työllisyyden lisääminen on avain parempaan talouskehitykseen maassamme ja hallitus on onnistunut jonkin verran vähentämään työttömyyttä siitä plussa faktaa kuitenkin on että eriarvoisuus on lisääntymässä ja se on huolestuttavaa vaarallista monilla pienipalkkaisilla lapsiperheillä pieneläkeläisillä on todella rankka tilanne pieneläkeläisillä tulee usein ikä vastaan sairaus vastaan he eivät saa missään tapauksessa mitään lisätuloja valtion viroissa olevien johtajien huippupalkat ja bonukset ovat yhä käytössä näihin puuttuminen ei valtiota paljon rikastuta mutta missä on oikeudenmukaisuus ja moraali näissä kysymyksissä solidaarisuusvero onneksi edes säilytettiin turvallisuuteen on panostettava edelleen edustaja savion puheessa tulivatkin osuvasti esiin just naiset tytöt kaikki kansalaiset heidän pitää saada kävellä tuolla teillä rauhallisesti ilman että päälle hyökätään ja lopuksi juhlimme itsenäisyyttä meidän tulee kiittää siitä veteraaneja ja sotainvalideja ja toivonkin että lakialoitteeseen tulee paljon allekirjoituksia edustajilta siinä pyritään siihen että haitta aste poistetaan

arvoisa puhemies demareitten ryhmäpuheessa kritisoitiin hieman kehitysyhteistyön määrärahoja ja ministeri orpo näistä jo joku aika sitten puhuikin suomi kuitenkin kantaa globaalia vastuuta ensi kahdeksansadankahdeksankymmenenkuuden miljoonan euron summalla kehitysyhteistyön varoista tässä summassa on vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista verrattuna nousua noin viisi miljoonaa euroa panostamme siis kehitysyhteistyöhön vaikka samalla suomi joutuu edelleen ottamaan lainaa kattaakseen kaikki menonsa ja auttaakseen huono osaisia kansalaisia ensi vuonnakin kehitysyhteistyön osuus on nolla pilkku kolmekymmentäkahdeksan prosenttia bruttokansantuotteesta olemme siten samalla tasolla esimerkiksi saksan ranskan ja irlannin kanssa joten meidän ei tarvitse hävetä millään tavalla teemme sen minkä voimme koko maailmaa emme kuitenkaan voi pelastaa

sitoumuksista siitä että me olemme mukana pysäyttämässä luonnon monimuotoisuuden hupenemista tämä hallitus on tästä tavoitteesta luopunut te teette massiivisia metsähakkuita ja samaan aikaan olette leikanneet meidän luonnonsuojelumäärärahamme puoleen ja kommenttina opetusministerille joka täältä on jo poistunut hän antoi ymmärtää että suomalaiset eivät haluaisi sitä että tässä maassa aidosti panostetaan koulutukseen että ihan kuin suomalaiset jotenkin siunaisivat puolen miljardin euron leikkaukset koulutuksesta olisivat sitä mieltä että lapsiryhmien kasvattaminen päivähoidossa on hyvä asia että on oikein että kaikista heikompiosaisilta

puute tässä talousarvioesityksessä on the big picture ajattelussa ja konkreettisissa toimenpiteissä muutama esimerkki näistä puutteista missä viipyy työmarkkinoiden

miksi ei uskalleta tukea tasa arvoa lasten oikeuksia

joustoa arjessa lapsiperheille vanhempainlomien uudistusten kautta miksi yhä useampi nuori jää sairauseläkkeelle miksi meidän koulumme

kaikille lapsille tämä on kohtalonkysymys hyvä hallitus miksi ette vastaa näihin isoihin haasteisiin miksi

arvoisa puhemies tässä on puhuttu paljon metsien käytöstä puun käytöllähän voidaan korvata fossiilista polttoainetta viime viikolla suomen hallitus ja suurin osa meistä kansanedustajista iloitsi siitä että parlamentti ymmärsi hyvän metsänhoidon merkityksen hiilen sidonnassa enemmistö suomen europarlamentaarikoista tekee myös työtä tämän asian eteen ymmärsin että kokoomuksen europarlamentaarikko pietikäinen oli oli eri linjalla oliko hän vihreiden linjalla tuorein mitattu puuston vuotuinen kasvu on noin satakymmentä miljoonaa kuutiometriä ja tilastojen mukaan puuston vuotuinen kokonaispoistuma oli kahdeksankymmentäkaksi miljoonaa eli noin seitsemänkymmentäviisi prosenttia vuotuisesta kasvusta suurin osa asiantuntijoista sanoo että kokonaispoistuma vuotuisesta kasvusta saa olla jopa kahdeksankymmentäviisi prosenttia ilman että siitä on haittaa edustaja salolainen pahoitteli äskeisessä puheenvuorossa että suomen metsiä hakataan enemmän kuin koskaan kysyn edustavatko salolaisen ja pietikäisen mielipiteet kokoomuksen linjaa metsäpolitiikassa vai onko teillä kaksi linjaa

kyllä tämä metsäkeskustelu on aika uskomatonta mitä esimerkiksi vihreiden taholta kuulee ajatelkaa hyvät edustajakollegat vihreiden puolueohjelmassa lukee että puulla puulla vähennetään kivihiilen ja fossiilisten aineiden käyttöä mutta samaan aikaan eussa lyödään kapuloita rattaisiin suomalaisten metsien käytölle tämähän on täydellistä kaksinaamaista politiikkaa te petätte omat äänestäjänne ja samalla huijaatte sekä sekä tavoitteilla että toiminnalla katsokaa mitä te olette tekemässä suomalainen talous voi aika vahvasti hyvin jo pelkästään sen takia että metsätalous ja metsäteollisuus kannattaa tässä maassa kuten edellisessä puheenvuorossa edustaja östman totesi metsien kasvu lisääntyy koko ajan meillä ei ole mitään muuta uhkaa kuin tällainen ajattelu mitä vihreä liitto edustaa omassa toiminnassaan toivottavasti tässä asiassa nyt saadaan julkisuutta ettei tämä puhallus tämä puhallus jatku loputtomiin koska eihän kaksilla rattailla voi ajaa molemmilla vielä te ajatte seinään hyvät kollegat

hallitus tavoittelee tällä hallituskaudella sataakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja hyvä niin te ministeri orpo sanotte että pystymme kyllä voittamaan nyt maailmalla markkinaosuuksia hyvältä näyttää kyllä mutta vain tietyillä toimialoilla aivan liian kapeasti tämä on se iso haaste pitkällä aikavälillä ensi vuosikymmenellä ja tämä budjetti ei vastaa niihin kysymyksiin meidän pidemmän aikavälin kasvu on edelleen liian ohuella pohjalla täällä puhutaan paljon kilpailukyvystä edustaja jokinen totesi että hallitus tekee hyviä investointipäätöksiä kyllä näin mutta esimerkiksi lapissa missä vienti kasvaa poikkeuksellisen paljon tällä hetkellä te ette ole tehneet esimerkiksi kemin sataman investointipäätöstä logistiikka jos osa tätä kilpailukykyä koska te aiotte ottaa kokonaisvaltaisen otteen suomen kasvuun ja kehittämiseen myös ensi

puhemies täällä on tosissaan väitetty että hyvätuloiset eivät millään tavalla osallistu talkoisiin kuitenkin on niin että suurituloisin kymmenys maksaa lähes puolet veroista kyseiset tulot ja niistä maksetut verot perustuvat korkeaan osaamiseen eikä meillä ole varaa menettää näitä osaajia eikä tuloja hallitusta on syytetty sydämettömyydestä minun mielestäni kestävää taloutta ja myös suurta sydäntä osoittaa se että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus elää hyvinvointivaltiossa tutkijat ovat esittäneet että työllisyysasteen tulisi olla jopa lähellä kahdeksaakymmentä prosenttia jotta huoltosuhde ei merkittävästi pitkällä aikavälillä heikkenisi jos emme pääse lähelle tätä tavoitetta palveluiden ja tulonsiirtojen pitäminen edes lähellä nykyistä tasoa saati on mahdoton tavoite sen vuoksi tarvitsemme lisää uudistuksia jotka lisäävät sekä työn tarjontaa että kysyntää listalla tulisi olla jo aiemmin mainitut yritystukien karsiminen ja sosiaaliturvauudistus ja näissä ollaankin nyt hyvää vauhtia etenemässä

värderade talman arvoisa puhemies täällä puhutaan työllisyysasteen nostamisesta ja tuloerojen vähentämisestä ja siksi totean että tarvitsemme lisää naisia työelämään nykyiset kotihoidon tuen ja perhevapaiden järjestelmät lisäävät naisten ja miesten palkka ja eläke eroja ja muodostavat esteen tasa arvoiselle urakehitykselle tilastot puhuvat puolestaan sillä nuorten naisten työllisyysaste on kaikissa pohjoismaissa huomattavasti kuin meillä suomessa meillä suomessa naisten työllisyys vähenee kun taas miesten miesten nousee lyhentämällä kotihoidon tuen maksuaikaa puoleen samalla kun ansiosidonnainen vapaa pidennetään esimerkiksi kuusi plus kuusi plus kuusi mallin mukaan ja jakamalla perhevapaat tasaisemmin molempien vanhempien kesken nopeutamme äitien paluuta työelämään aikooko hallitus siis tehdä pintaraapaisua paremman ja vaikuttavamman perhevapaauudistuksen

arvoisa puhemies on hienoa että
esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen lisätään tuhat opiskelijavuotta sen vaikeimman elikkä nuorisotyöttömyyden nujertamiseksi ja helpottamiseksi puhumattakaan viidestäkymmenestätuhannesta uudesta työpaikasta mitkä hallituksen toimin on saatu aikaiseksi kuitenkin ihan uunituoreessa ammattibarometrissa työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on lisääntynyt keväästä ja nyt myöskin vuoden takaisesta työvoiman ylitarjonta on samaan aikaan vähentynyt työvoimapulassa ja työvoiman ylitarjonnassa näkyy myöskin vahva alueellinen vaihtelu joka ei tietenkään alueen aluekehitystä

herra puhemies kansalaiset ymmärtävät kipeätkin päätökset jos ne ovat oikeudenmukaisella tavalla harkittuja näin itse uskallan saamani palautteen johdosta väittää istuvan hallituksen perisynti on se että päätöksiä ja leikkauksia tehdään ilman vaikutusarviointeja tai jos niitä tehdään ja ne eivät ole hallitukselle ideologisesti mieleisiä niitä ei noteerata tästä viimeisenä esimerkkinä suunnitelmat pilkkoa valtionyhtiö vr mitä tulee hallituksen omiin arvovalintoihin hallitus on valmis kiristämään kaikkein pienituloisimpien arkea tulevan vuoden aikana noin neljänkymmenen euron edestä ja samaan aikaan ylimmässä tulokymmenyksessä olevien kotitalouksien summa on plusmerkkinen neljänsadan euron edestä siis kuulitte oikein neljänsadan euron edestä puhtaasti porvarillinen arvovalinta tuokin meillä on maassamme tilanne joka viides suomalainen jättää lääkkeet hankkimatta tai itsensä hoitamatta kasvaneiden sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusten vuoksi jos me haluamme edelleen puhua sata vuotiaasta suomesta hyvinvointiyhteiskuntana presidentti mauno koiviston sanoin tarttis tehdä

arvoisa herra puhemies ministeri orpo peräänkuulutti asiallista keskustelua ja jopa minä ja edustaja mustajärvi viime kaudella pystyimme keskustelemaan hallitus oppositio rajojen yli toivottavasti myös perussuomalaiset ja siniset löytävät toisensa yhdessä oppositiosta mikä merkitsee myös samalla hallituksen kaatumista arvoisa puhemies kokoomus on käynyt taas mainostoimistossa pohtimassa hyviä termejä jakovaara se menee varmaan pölhövaaran kunnassa läpi suhdannepöly termistä tulee mieleen unipöly toivotaan että nukkumatti tulisi ja ihmiset eivät huomaisi että opetuksesta on leikattu oli tavallaan irvokasta miten valtiovarainministeri orpo hehkutti hallituksen upeaa koulutuspolitiikkaa sitä miten osaamiseen ja koulutukseen pitää panostaa sen jälkeen kun tämä hallitus on tehnyt kaikkien aikojen suurimmat koulutusleikkaukset joten pysytään asiallisessa keskustelussa ja faktoissa ministeri orpo

on pakko sanoa tämän keskustelun pohjalta että eivät ole faktat kunnossa että siinä suhteessa yhdyn tähän edustaja zyskowiczin viisaaseen ajatukseen siitä että yritetään pitää faktat täällä kunnossa täällähän kävi ja tämä ei muuten tarkoita zyskowiczin kannattaa kommentoida tätä puheenvuoroa nimittäin kuulin äsken puheenvuoroja sekä valtiovarainministeri orpolta että myöskin opetusministeriltä jotka kummatkin väittivät aivan käsittämättömiä totuuksia koulutuksesta minä toivon todella valtiovarainministeri orpo että pysyisitte totuudessa tällä hallituskaudella on leikattu opetuksesta enemmän kuin viime hallituskaudella ja varmasti vaaleissa tultiin jo siihen että sekin oli jo liikaa täällä

olen hieman turhautunut osittain siksi kun kuuntelen tätä keskustelua ja ja tunteet nousevat pintaan täällä on keskusteltu paljon eriarvoisuudesta on puhuttu sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta lapsiperheistä koulutuksesta ympäristöstä tämän keskustelun pohjalta voisin päätellä että nämä ovat eduskunnalle erittäin keskeisiä asioita joita halutaan edistää samalla pohdiskelen kuinka sukupuolittunutta tämä politiikka on ja miten kaikki rakenteet vaikuttavat näihin päätöksiin joita tehdään olisiko esimerkiksi julkisen sektorin naistyöntekijöiden erilainen jos ei kaikkien puolueiden johtajina ja työmarkkinatoimijoiden johtajina olisi miehiä laskin että täällä noin sadasta puheenvuorosta kolmisenkymmentä ovat käyttäneet naiset

talman ahvenanmaan itsehallinto täyttää neljän vuoden päästä sata vuotta ja nykyinen taloudellinen järjestelmä valtion ja itsehallinnon välillä on kohta kaksikymmentäviisi vuotta vanha nykyinen järjestelmä perustuu siihen että kaikki ahvenanmaalla maksavat valtionverot valtiolle aivan kuten kaikki muutkin ja ahvenanmaa saa näistä näistä veroista sitten takaisin nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia valtion kaikista verotuloista ongelman ydin on se että tasoitusprosenttia ei ole tarkistettu sen jälkeen kun kyseinen järjestelmä tuli voimaan noin kaksikymmentäviisi vuotta sitten ahvenanmaa on hyvä veronmaksaja sillä työllisyys on kahdeksankymmentäkaksi prosenttia viimeisimmät saatavissa olevat veroluvut osoittavat että ahvenanmaa maksaa yli nolla pilkku seitsemänkymmentäyksi prosenttia valtion välittömistä veroista mutta könttäsumma on vain nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia siksi ahvenanmaalla on jo pitkään tehty töitä sen että könttäsumma säädettäisiin vastaamaan nykyistä todellisuutta haluan kysyä valtiovarainministeri petteri orpolta miten hallitus tulee jatkossa työskentelemään tämän ahvenanmaalle tärkeän ja olennaisen kysymyksen parissa

puhemies on hyvä että hallitus ei enää kiellä sitä että nyt käsittelyssä oleva budjetti on eriarvoistava hallituksen valintana on ollut panostaa veronkevennyksiin jotka suosivat hyväosaisia esimerkiksi tavallisille lapsiperheille on hallituksella tarjolla lähinnä kukkaronnyörien kiristämistä ja on hyvä kysyä onko tämä kestävää politiikkaa tässä ajassa arvoisa puhemies kansallinen perus ja ihmisoikeustoimintaohjelma on juuri nyt käsittelyssä perustuslakivaliokunnassa haluan kiinnittää myös tässä budjettikeskustelussa huomion suomen pahimpiin ihmisoikeusloukkauksiin ne ovat vammaisten ja vanhusten palveluissa tapahtuvat ihmisoikeusloukkaukset minkälainen maa suomi oikein on kun se ei korjaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palveluita kuntoon

toivottavasti myös näille ihmisille on näköpiirissä valoa tunnelin päässä

täällä on puhuttu paljon köyhien pienipalkkaisten ja pienituloisten tilanteesta mikä on tietenkin hyvä ja ymmärrettävä asia mutta korostaisin sitä että meidän täytyy pitää kaikki suomalaiset kelkassa mukana jotta he motivoituvat pitämään tätä yhteiskuntaa pystyssä ottaisin esiin saman asian minkä edustaja multala tuossa äsken elikkä koulutetut ja osaajat täällä on puhuttu paljon koulutuksesta sinällään mutta ei siitä kuinka heitä verotetaan jos me otamme esimerkiksi akavan tilaston siellä todetaan että yhdeksän pilkku viisi prosenttia veronmaksajista maksaa seitsemänkymmentäkaksi prosenttia valtion ansiotuloveroista kun vielä muistetaan että esimerkiksi nämä varhaiskasvatuksen maksujen alennukset eivät kohdistu tähän tuloluokkaan joka alkaa viidestäkymmenestäviidestätuhannesta niin heihin kohdistuu vielä entistäkin suurempi progressio maksujen kautta kysyisin nyt valtiovarainministeriltä millä tavoin voimme kiinnittää huomiota tähän progressioon ja siihen miten voimakas se on meillä

suomalainen metsänhoito on maailman parasta ja sitä mukaa kun metsää käytetään sitä myös viljellään että riittää jopa edustaja hakkaraiselle sinne sahalle sitä puuta mutta tähän työvoimapulaan tuolla maakunnissa on aika hyvin menestyviä yrityksiä ja ne eivät saa työvoimaa tällä hetkellä tarpeeksi ja sen takia pitäisi olla myös liikkuvuutta työvoimalla ja päästä myös kauempaa kulkemaan näihin työpaikkoihin sen takia en kannata sitä että kilometrirahoja

ja autojen uudistaminen on tärkeää myös päästöjen kannalta sen verran tulee terveisiä vielä yksi lause arvoisa puheenjohtaja että kun tuolla rekkamiesten tilaisuuksissa kesällä olin niin kyllä kovasti toivottiin valtiovarainministerille terveisiä myös teiden kunnosta ja onneksi nyt hallitus on laittamassa rahaa myös teiden kunnostamiseen paitsi ei kolmostiehen

puhemies kyllä se vaan niin on että pienituloinen eläkeläinen joka sairastaa diabetesta kokee että hänellä ei tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä ole väliä hän ei ole tärkeä hän joutuu miettimään sitä jättäisikö lääkkeensä kokonaan ostamatta kun rahaa ei tunnu riittävän ei ruokaan eikä lääkkeisiin ja samaan aikaan kaikkein vaurain osa tästä yhteiskunnasta saa neljäsataa euroa lisää rahaa neljäsataa euroa lisää rahaa tämä on se todellisuus missä ihmiset tuolla elävät hallitus sanoo että no me nostamme takuueläkettä kyllä se on hyvä asia satatuhatta suomalaista saa lisää rahaa takuueläkkeen noston kautta mutta meillä on eläkeläisiä yksi pilkku viisi miljoonaa keskieläke on tuhatkuusisataa euroa kuukaudessa alle tuhannen euron eläkeläisiä on yli kaksisataatuhatta he jäävät nyt

arvoisa puhemies maahanmuuton aiheuttamat menot ovat suuret myös ensi vuonna kuten voidaan talousarvioesityksestä lukea maamme vetovoimatekijät ovat olleet ja ovat edelleenkin kovia ja meille tulee henkilöitä hakemaan turvapaikkaa ketkä eivät ole siihen oikeutettuja he tulevat tänne lomalle he tietävät että he palaavat sitten kotiin kun saavat kielteisen turvapaikkapäätöksen tai sitten eivät he jäävät tänne mitä ollaan tehty ollaan tehty heille vapaaehtoisen paluun avustus elikkä lomaltapaluuraha mitä nyt sisäministeriö uudessa hankkeessa aikoo korottaa ei mutta kun korotetaan sitä jopa

saataisiin heidät pois mutta samaan aikaan julkisen sektorin pienipalkkaisilta raatajilta

arvoisa puhemies valtiovarainministeri on hyvin tuonut tänä syksynä esiin että meillä on kestävyysvajeen lisäksi myöskin osaamis ja työllisyysvaje kun tätä salin keskustelua tänään kuuntelee niin täytyy välillä katsoa onko meillä käsittelyssä ensi vuoden budjetti vai onko meillä tämän ja viime vuosien toimintakertomus merkittävää on että hallitus puolustusministeri ja sisäministeri risikon johdolla nosti turvallisuuden jo kehysriihessä yhdeksi kärkiteemaksi ja poliisi tulli raja ja supo saavat lähes sata miljoonaa euroa ensi vuodelle perhevapaajärjestelmämme kaipaa todellakin joustavuutta sitä että erilaisten perheiden hyvin monenlaiset elämäntilanteet niin työ kuin opiskelutilanteessakin tunnistetaan on tärkeää että perhevapaajärjestelmässä myöskin uudistus

debattiosuus päättyy tällä kertaa lounais suomeen valtiovarainministerin kotisuunnille lounais suomeen on syntymässä lähivuosien aikana uutta työpaikkaa ehkä noin kymmenen vuoden aikana laiva ja autoteollisuus saavat aikaan tätä ja ja paljon siihen liittyvää pienempääkin teollisuutta on tietenkin mukana metallin ja teknologian puolella kilpailukyvyllä on tälle menestysnäkymälle ilman muuta aikamoinen merkitys mutta sitä jatkoa että näin jatkuisi on haluttu varmistella puhumalla siltasopimuksesta jolla varmaan tarkoitetaan yksityisen ja julkisen puolen yhteisiä toimenpiteitä liittyen liikenteeseen koulutukseen ammattikoulutukseen tutkimustoimintaan yliopiston kehittämiseen kaikkeen tähän joka synnyttää koko ajan koko ajan sitä sitä uutta siis siltasopimus herra

ministeri viisi minuuttia sen jälkeen puhujalistaan

arvoisa herra puhemies edustaja myllykoski muistuttaa tasaisin väliajoin tärkeästä asiasta joka on hyvä asia eli veronumeron käytön laajentamisestahan on kyse tätä asiaa paimennan se on verohallinnossa tällä hetkellä selvityksessä eli toimeenpanevien viranomaisten arvioitavana ja heti kun se siitä toivottavasti loppuvuodesta saadaan sen jälkeen valtiovarainministeriön pitää sitten tehdä siitä johtopäätökset ja mahdolliset esitykset eli tämä on tämän hetken valmistelutilanne siihen asti lähden siitä että meidän viranomaiset tekevät hyvää työtä siinä että suomalaisilla työpaikoilla noudatetaan suomalaista työlainsäädäntöä ja kunnioitetaan työelämän sääntöjä muutenkin mutta edelleen muutamia kommentteja ja sen jälkeen vähän yhteenvetoa edustaja skinnari otti esille tärkeän asian suomalaisen viennin edistämisen no ei se ihan huonosti ole mennyt koska suomalainen vienti on lähtenyt vuoden kuusitoista lopulla todella voimakkaaseen kasvuun ja maailmanmarkkinoita vallataan tässäkin ollaan katsottu missä eurolle saadaan vahvinta vastinetta silloin vientisatamien kapasiteetin tuottavuuden tehon parantaminen on aivan oleellista oulu nyt kokkola ja vuosaari ovat nämä meidän vientimme kannalta kaikkein keskeisimmät ja muitakin väylähankkeita on tehty ja myöskin pohditaan sen lisäksi pk yritysten kansainvälistymistä tuetaan erityisesti team finlandia kehitetään tällä saralla paljon tehdään edustaja korhonen takuuvarmasti kysyi kuntataloudesta on hyvä yhtyä siihen että hallitus ei toimillaan heikennä kuntataloutta mutta kuntatalous yleisesti ottaen vahvistuu koska hallitus tekee yleisesti hyviä toimenpiteitä eli kuntien tilanne on tällä hetkellä parempi ja koska kunnissa käydään se lähitaistelu suomalaisista hyvinvointipalveluista kuten laadukkaasta koulutuksesta siellä siellä on silloin paremmat resurssit näitä asioita hoitaa

sitten mitä tulee vielä kerran tähän tähän tulonjakokehitykseen ja eriarvoistumiseen ei siitä vain mihinkään pääse että ainoastaan se että mahdollisimman moni on työelämässä ja pystyy huolehtimaan itsestään ja läheisistään on se avain tasa arvoiselle ja hyvälle yhteiskunnalle siksi työ ja sen edistäminen kaikissa muodoissaan on ensisijainen asia ja siinä hallitus on mielestäni aivan oikealla polulla talous kasvaa työllisyys paranee kaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä vuodessa on siirtynyt työttömyydestä työelämään sen suuren sillan yli joka on se kaikkein merkittävin eriarvoisuutta tekevä rotko mikä yhteiskunnasta löytyy sillasta tulikin mieleeni edustaja kääriäisen kysymys joka liittyi ylipäänsä kasvuun

kasvua on selvästi syntynyt tai syntymässä eli miten sitä sitten tuetaan minusta tämä ajatus tällaisista siltasopimuksista kasvukeskusten keskuskaupunkien ja mahdollisesti maakuntien kanssa laaditaan yhteisymmärryksessä suunnitellen valtion ministeriöiden kanssa selkeä suunnitelma miten tuetaan juuri oikeita asioita ja pystytään tekemään järkevää kohdennettua kasvupolitiikkaa eri alueiden kaupunkien ja kuntien lähtökohdista on aivan erinomainen ja se on tavallaan jatkoa ja sukua mal sopimuksille joita on jo pidempään käytetty arvoisa puhemies haluan kiittää tästä keskustelusta eduskuntaryhmien puheenvuoroista esityksistä joita olette tehneet myöskin rakentavasta kritiikistä ja kannustuksesta jota tulee ei tässä kukaan että maailma olisi tullut valmiiksi eikä kukaan ole siinä uskossa että nyt kaikki on hyvin vaan hanskat eivät saa tipahtaa meidän pitää jatkaa uudistuksia ja mitä enemmän me saamme taloutta pyörimään ja mitä parempi on kilpailukyky sitä enemmän me voimme panostaa osaamiseen koulutukseen ja tulevaisuuteen turvallisuuteen niitten tulevien työpaikkojen syntymiseen ja mitään oikotietä ei ole toivon hyvää rakentavaa budjettiviikkoa ja myöskin rakentavaa keskustelua syksyn aikana tehdään hyvää yhteistyötä yli hallitus oppositio rajojen ja tehdään hyvä
budjetti nyt puhujalistaan

hyvistä puheenvuoroista tässä keskustelussa mehän olimme tämän vaalikauden alussa tilanteessa että joko suomessa näivettyminen jatkuu ajaudutaan jatkuvien hyvinvoinnin leikkausten tielle tai toinen vaihtoehto saamme suomessa käänteen aikaan tänään voidaan todeta että tämä tavoite se keskustan tavoite suomi kuntoon tavoite on on toteutunut siinä hallituksen strateginen ohjelma ne uudistukset mitä se sisältää on totta kai ollut hyvin myöskin kilpailukykysopimus on tärkeä on syytä lainata kun täällä on lainattu entisiä sosiaalidemokraattisia

myöskin suomen pankin pääjohtajaa erkki liikasta hän on hyvin selkeästi todennut että ei ole syytä aliarvioida kilpailukykysopimusta sillä on ollut merkitys suomen se on luonut uskottavuutta ja vakautta suomen talouteen ja investoijille niin kuin me nyt

näemme sitten on myöskin syytä todeta että vientivetoinen maa niin kuin suomi ei nouse itseään hiuksista vetämällä suomella täytyy olla kilpailukykyä kaupan täytyy käydä ulkomaille ja varaston vaihtua kolme asiaa on suomen tärkeitä työllisyysaste työllisyysaste ja työllisyysaste vain sitä kautta me voimme turvata hyvinvointia ja saada ihmisille työn mahdollisuudet keskusta kuuluttaa nimenomaan osallistavaa talouskasvua sellaista kasvua joka antaa mahdollisimman monelle mahdollisuuden osallistua kasvuun antaa mahdollisuuden ottaa ihmiset siihen mukaan antaa myöskin alueellisesti tasapainoisesti mahdollisuuden ihmisille rakentaa omaa hyvinvointiaan tässä

erityisen tärkeätä on nyt se että ihmiset myöskin liikkuvat paremmin työn perässä juuri tuo positiivinen rakennemuutos mistä puhuttiin on yksi asia joka joka edellyttää työvoiman liikkuvuutta täällä puhutaan myöskin verotuksesta ei verotusta voi alentaa velalla velkaveronalennukset ovat käsitteellinen mahdottomuus koska velka on tulevaisuuden veroa tässä keskustelussa kiinnitin aiemmin huomiota vihreiden linjaan kun sanotaan että perutaan kaikki toiseksi suurimman pääluokan säästöt mitä se tarkoittaa se tarkoittaa että pitää löytää todella suuri summa säästöjä muualta se löytyy sitten suurimmasta pääluokasta sosiaaliturvasta tai velkaa lisäämällä kun olen ollut täällä yhtä aikaa ville komsin ja soininvaaran kanssa niin jään ihmettelemään vihreiden vaihtoehtoa katsotaan taas viime kerralla se oli kaikkein velkaannuttavin kun täällä eduskunnassa sitä tutkiskelin toivon että lähdette kestävän kehityksen tielle

edustaja kääriäinen viittasi on muuallakin kuin varsinais suomessa muun muassa lapissa ja keski suomessa on hyvä kasvun veto on tärkeätä että syntyy tällaisia siltasopimuksia joita voidaan voidaan sitten ikään kuin monistaa muualle suomeen on selvää että varsinais suomeen syntyy seuraavan viiden vuoden aikana jo kolmekymmentätuhatta uutta työpaikkaa aivan uskomaton tilanne ja se pitää totta kai hyödyntää arvoisa puhemies budjetin pääviestit ovat keskustalaisittain hyvin selvät ensimmäinen on se että suomi todella nousee nousee yllättävän vahvasti toinen on se että suomalaisille tulee lisää työtä se on meille ollut ykkösasia kolmas asia on se että velkaantumisen jatkumiselle laitetaan suomessa stoppi me näemme jo vuonna kaksituhattakaksikymmentä euroissa velkaantuminen on loppumassa neljäs asia me haluamme mennä nimenomaan oikeudenmukaisemmin eteenpäin me emme rakasta veroja mutta tässä tilanteessa täytyy lähteä siitä että kaikki ovat mukana me kiinnitämme huomiota myöskin siihen että hallitus on päättänyt verotuksen tiekartasta jolla katsotaan tuloverotuksen ja yritysverotuksen haasteet myöskin sitä kautta me pääsemme kestävästi työn verotuksen keventämiseen mikä on välttämätöntä kannustavuuden kannalta hallitus on myöskin päättänyt sosiaaliturvan uudistamisesta nämä molemmat ovat tärkeitä uudistuksia juuri tämän osallistavan talouskasvun kannalta

arvoisa puhemies

on lähtenyt vihdoin vetämään positiivisempi ilmapiiri vauhdittaa aiemmin lykättyjä investointeja ja tämä vain vahvistaa kasvun kierrettä

ja mikä tärkeintä myös työllisyysasteen on arvioitu nousevan ensi vuonna yli seitsemänkymmenen prosentin tavoitteenamme tulee kuitenkin olla muiden pohjoismaiden tasolle pääseminen eli noin seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste ja ylikin hallituksen toimet ovat ohjanneet suomen kasvu uralle vientiä on vauhdittanut paitsi tietysti yritysten oma osaaminen myös se että olemme saaneet kilpailijamaitamme kiinni kustannuskilpailukyvyn osalta pystymme jälleen voittamaan markkinaosuuksia kansainvälisessä kilpailussa arvoisa puhemies talousnäkymien muuttuminen positiivisempaan suuntaan ei kuitenkaan tarkoita että meidän tulisi yhtäkkiä luopua tarkasta taloudenpidosta päinvastoin julkinen talous on edelleen pahasti alijäämäinen ja joudumme vielä tekemään paljon töitä jotta velkaantuminen saadaan lähivuosina loppumaan väestön ikääntymisen myötä työmarkkinoilta tulee poistumaan ensi vuosikymmenen alusta lähtien huomattava määrä ihmisiä mikä luo erittäin kovia paineita julkisen taloutemme kestävyyteen myös työmarkkinamme ovat edelleen aivan liian jäykät vastatakseen globaalin kilpailuympäristön asettamiin haasteisiin paikallista sopimista tulee lisätä menokuria ei siis tule löysätä päinvastoin kuin oppositio esittää valtionvelkamme kasvaa ensi vuonna sataankymmeneen miljardiin euroon tämä velka jää pitkälti lastemme ja tulevien sukupolvien maksettavaksi on meidän vastuullamme tehdä parhaamme jotta vuoden kaksituhattakahdeksan talouskriisin jälkeinen pitkä velkaantumiskausi saadaan vihdoin kuriin myös tarpeelliset rakenneuudistukset on saatava maaliin jotta taloutemme kilpailukyky säilyy myös tulevilla vuosikymmenillä arvoisa puhemies työn verotuksen keventäminen on talouspoliittisesti järkevä ratkaisu kaikissa suhdannetilanteissa se vahvistaa työllisyyttä ja talouskasvua ja molempia tarvitsemme edelleen suomeen ansiotuloverotuksen kevennystä voidaan kompensoida siirtämällä verotuksen painopistettä kohti kulutus haitta ja ympäristöveroja mikä on vastuullista yleisen menokurin vuoksi ja niin on jo tehtykin muun muassa tupakkaveron osalta hallitus päätti budjettiriihessä kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron kevennyksistä kaikkien tuloluokkien ansiotuloverotukseen hallitus täytti näin kilpailukykysopimukseen liitetyt veronkevennykset sekä piti kiinni tavoitteesta mukaan kenenkään suomalaisen palkkatulojen verotus ei kiristy tällä vaalikaudella kokoomuksen kantana on ollut että ahkeruuden työn tekemisen ja oman osaamisen kehittämisen tulee aina olla kannattavaa hallituksen talousarvio sisältää useita toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi jo aiempien päätettyjen toimien lisäksi työttömyysturvan aktiivimalli sekä opiskelun ja yrittämisen helpottaminen työttömyysturvalla ovat askeleita oikeaan suuntaan mielestäni myös työttömyysturvan suojaosan nostamista nykyisestä kolmestasadasta eurosta kuukaudessa tulisi selvittää valtiovarainministeriöllä on jo laskelmat siitä miten suojaosan voisi nostaa esimerkiksi kuuteensataan kuukaudessa kustannusneutraalilla tavalla olisi tärkeää että työttömyydenkin aikana pysyisi edes jonkinlainen väylä työelämään arvoisa puhemies on myös tärkeää huomioida että suomessa ansiotulojen verotus nousee hyvin jyrkästi jo keskituloisen palkansaajan kohdalla keskustelussa ovat aivan liian vähän esillä ne haitat joita tiukka verotuksen progressio aiheuttaa esimerkiksi jos kaksituhattaneljäsataa euroa kuukaudessa ansaitseva tradenomi tai varhaiskasvatuksen työntekijä saa kolmensadan euron palkankorotuksen jää tästä hänelle käteen vain hieman yli puolet eli satakuusikymmentäneljä euroa kannustaako tämä vastuun ja lisätyön ottamiseen mielestäni ei suomella ei ole varaa hinnoitella ulos markkinoilta minkäänlaista työtä tällä hetkellä akavan tilastojen mukaan yhdeksän pilkku viisi prosenttia veronmaksajista maksaa seitsemänkymmentäkaksi prosenttia valtiolle ansiotuloveroista tätä tuskin voi pitää reiluna taakanjakona budjettiriihessä hallitus päätti säilyttää toistaiseksi esimerkiksi niin kutsutun solidaarisuusveron jota maksetaan noin kuudentuhannenneljänsadan euron kuukausituloilla toivon että pystymme pystymme vielä palaamaan tähän asiaan hallituskauden loppupuolella ja perumaan näitä solidaarisuusveroasioita

olisikin hyvä kysyä oppositiolta missä tämä jakovara on jos valtio edelleen velkaantuu ensi vuonna kolmella miljardilla eurolla nyt ei ole aika aloittaa holtitonta kulutusta vaan jatkaa tällä vastuullisen taloudenpidon tiellä

arvoisa puhemies valtion ensi vuoden talousarviota on päästy tekemään tilanteessa jossa maamme talous vihdoin osoittaa selkeitä kasvun merkkejä vuosia kestäneen matalasuhdanteen jälkeen suunnanmuutos on selkeä budjetti varaa nyt kasvun hedelmien varaan on hyvä asia että monien vaikeiden vuosien jälkeen voimme katsoa tulevaisuuteen hieman valoisammissa merkeissä tähän mennessä kiistatta suurimman vastuun taloustalkoista ovat kantaneet esimerkiksi eläkeläiset pienituloiset lapsiperheet ja julkisen sektorin työntekijät etuusleikkauksien kilpailukykysopimuksen ja maksujen korotusten myötä on sopeutettu kovalla kädellä sen sijaan muun muassa perhevapaauudistus odottaa yhä tekijäänsä talousfaktat ovat kaikille hallituksille samoja erot kulloiseenkin talousarvioon syntyvät politiikalla politiikka on arvovalintoja valintoja siitä mihin panostetaan ja mistä karsitaan budjetin kokonaiskuva painottuu yhä leikkauksiin nykyinen hallitus on tehnyt varsin kovan arvovalinnan valtiovarainministeriön antamien tietojen mukaan pienituloisimmilta poistuu tämän budjetin myötä melkein neljäkymmentä euroa käytettävissä olevista tuloista kun taas kaikkein suurituloisimmat saavat suomessa lisää yli neljäsataa euroa siis ne jotka joka tapauksessa joutuvat käyttämään kaikki rahansa elämisen menoihin joutuvat pärjäämään entistä pienemmillä tuloilla ja ne jotka jo nykyisellään pystyvät

taloudellisesti hyvin turvattua elämää saavat lisää sukanvarteen huonompia aikoja varten tämä ei ole oikeudenmukaista se suututtaa valtaosaa suomalaisista mutta ei se ole talouden elvyttämisen kannaltakaan järkevää

niin vahvaan noususuhdanteeseen ei kannata uskoa että unohtaa ketkä tässä yhteiskunnassa laittavat rahansa kiertoon arvoisa puhemies yksi kaikkein tärkeimmistä yhteiskunnallisista tehtävistämme on tasa arvoisuuden lisääminen eli eriarvoisuuden vähentäminen suomi on maailman mittakaavassa malliesimerkki siitä miten matalan tulotason maa voi ponnistaa maailman kärkikastiin reseptinä siihen on ollut koulutus suomi pärjää tulevaisuudessakin vain väestön korkealla osaamisella ensi vuonna koulutukseen tehtävät lisäpanostukset tulevat todelliseen tarpeeseen ne ovat kuitenkin vain laastaria ammatilliseen koulutukseen tulee viisitoista miljoonaa lisää siitä aikaisemmin on leikattu satakahdeksankymmentä miljoonaa nuorten aikuisten osaamisohjelma on päättymässä ensi vuonna näin juuri eniten tukea tarvitsevat ja parhaassa työiässä olevat yhteiskuntamme rakentajat uhkaavat jäädä sitä vaille ja pahimmassa tapauksessa ajautua syrjäytymiskierteeseen tällaisilla leikkauksilla nakerramme vain omaa tulevaisuuttamme perusopetuksen tasa arvomäärärahojen leikkauksia paikataan kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla mutta jäämme yhä kauas laaturahoihin aiemmin tehdyistä leikkauksista kestävä tapa parantaa suomen tulevaisuudennäkymiä olisi esimerkiksi oppivelvollisuuden pidennys se lisäisi työllisyyttä sekä kasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jää vuosittain tuhansia nuoria siihen meillä ei ole varaa oppivelvollisuuden pidentämisellä että jokainen nuori vähintään aloittaa toisen asteen opinnot tai osallistuu niihin valmentavaan koulutukseen arvoisa puhemies eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan hallituksen leikkauksiin painottuva politiikka on suurentanut tuloeroja suurimpia syitä tähän ovat kelan etuuksiin tehdyt leikkaukset tuloeroja kasvattava ja eriarvoisuutta lisäävä kehityskulku on selvä muutos aiempaan tuloeroja tasaavaan politiikkaan edellinen hallitus kyllä teki myöskin isoja sopeutuksia julkisen talouden tasapainottamiseksi mutta tavoitteena pidettiin koko ajan sitä että pienituloisimmat pidetään aina mukana sosiaalietuuksien indeksit ovat nyt jäädytettyinä koko hallituskauden ajan vuosien aikana kumuloituvat leikkaukset sekä muun muassa kelan lääkekorvausten leikkaukset ja asiakasmaksujen korotukset osuvat kaikkein asemassa oleviin arvoisa puhemies pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan johtavana periaatteena tulee olla että ketään ei jätetä yksin silloin kun ei itse pärjää voi luottaa siihen että apua ja tukea on saatavilla nyt kuitenkin joudumme vakavasti pohtimaan murennetaanko poliittisilla päätöksillä pala palalta pala palalta näitä perusperiaatteitamme ihmisten luottamusta yhteiskuntaan ja päätöksentekijöihin on vaalittava nyt esitellystä budjetista tuntuu puuttuvan sydän

arvoisa rouva puhemies

ennustetaan kasvavan noin kolme prosenttia eli selvästi nopeammin kuin viime vuonna yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohenemisen myötä myös ensi vuonna talouskasvun arvioidaan jatkuvan edelleen vahvana lähes kaikilla mittareilla mitattuna olemme menossa oikeaan suuntaan hallitus on siten tehnyt oikeita päätöksiä keskityn kuitenkin tässä puheessani vain turvallisuuteen ja sen rahoitukseen talousarviossa puolustusvoimat poliisi suojelupoliisi ja rajavartiolaitos saavat lisää rahoitusta talousarviossa osoitetaan terrorismin kaksitoista miljoonaa euroa lisää rahaa tämä on merkittävä summa ja pakollinen lisäys yleisen turvallisuutemme ylläpitämiseksi emme ole pitkään aikaan enää eläneet lintukodossa vaikka joku voisi niin edelleen kuvitella budjettiriihessä annetaan yhdeksän miljoonaa euroa lisämäärärahaa poliisin vaativien tilanteiden varusteiden ja kaluston lisäämiseen operatiivisen suorituskyvyn sekä kyberrikostorjunnan toimintakyvyn parantamiseen ja nolla pilkku viisi miljoonaa ennalta estävän toiminnan mallien kehittämiseen suojelupoliisin operatiivisen suorituskyvyn tehostamiseen saadaan kaksi pilkku viisi miljoonaa lisää rahaa tämä käytetään muun muassa terrorismia ja ääriliikkeitä koskevan tiedon hankintaan sekä terrorismin kohdehenkilöiden valvontaan voikin sanoa että tällä työmaalla työmaalla työtä maailmalla riittää rajavartiolaitokselle osoitetaan seitsemän pilkku yhdeksän miljoonaa sisäisen turvallisuuden parantamiseen tällä pystytään ylläpitämään nykyinen toiminta juuri ja juuri mutta ei pystytä reagoimaan erityistoimintaan esimerkiksi runsaisiin laittomiin rajanylityksiin se vaatisi lisärahoitusta ja resursseja ja tähän ei esimerkiksi rajavartioston koulutusmäärissä ole pystytty reagoimaan valitettavasti yksi sisäisen turvallisuuden toimija eli tulli jää jälleen mopen osaan heillä ensi vuoden lomautuksilta vältytään mutta uudistukset ynnä muut jäävät vielä tekemättä ensiarvoisen tärkeää olisi tullin osalta ymmärtää että organisaatio on sisäisen turvallisuuden toimija tulli ei siis pelkästään tuota rahaa vaan on sisäisen turvallisuuden tuottaja tämä tulee huomioida heidän rahoituksissaan jatkossa meidän jokaisen arjen turvallisuus alkaa

palo ja pelastuslaitoksista sekä hätäkeskuksista pidän erittäin tärkeänä että hätäkeskuspäivystäjien koulutukseen osoitetaan nyt kaksisataakuusikymmentäviisituhatta euroa sekä siviilikriisinhallintaan kotimaan valmiuksien vahvistamiseksi kolmesataatuhatta euroa tavanomainen palo ja pelastuspuoli tulisi huomioida mielestäni budjetissa vieläkin paremmin pelastuslaitosten lähialueyhteistyön jatkuminen on myös turvattava jokaisen vuoden budjetissa mieluimmin koko vaalikaudeksi kerrallaan pidän toimintaa erittäin tärkeänä koska olen nähnyt tämän toiminnan haitat ja hyödyt jo useamman vuoden ajalta on erittäin tärkeää että rajat ylittävään yhteistyöhön ei tule pienintäkään katkosta koska samalla alkaa kaksi vuosikymmentä kestäneen yhteistyön aikana rakennetun yhteistyöverkoston rapautuminen katkokset yhteistyössä tai peräti sen loppuminen lamaannuttavasti nopean avun antamista tukeviin toimintoihin pidän hyvänä että hallitus on ymmärtänyt myös vankiloiden sisällä tapahtuvan toiminnan koska turvallisuus siellä on kaikkien niin vankien kuin myös kaikkien siellä työskentelevien asia vankilaradikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn kohdistetaan noin nolla pilkku neljä miljoonaa euroa tällä resursoidaan vankiloissa tapahtuvaa radikalisoitumisen ehkäisyä ja ääriliikkeiden toiminnan tunnistamista myös syyttäjälaitoksien toimintamahdollisuuksia parannetaan nolla pilkku neljän miljoonan euron lisärahoituksella tällä rahoituksella lisätään syyttäjien koulutusta terrorismirikoksien ja niihin liittyvien vakavien rikosten hoitamiseen arvoisa rouva puhemies saimme edelliseltä hallitukselta melkoisen huomenlahjan turvallisuuden osalta nykyinen hallitus on huomioinut vaikuttanut turvallisuutemme parantamiseen huomattavasti viimeisen kahden vuoden aikana ja siitä kiitos kuuluu koko hallitukselle myös perussuomalaisille koska olitte hallituksessa ensimmäiset kaksi vuotta yhtenä muttei vähäisimpänä mainitsen romutuspalkkion jatkumisen tällä saadaan parannettua myös liikenneturvallisuutta liikenneturvallisuuden parantamiseksi onkin vielä paljon tekemistä se ei hoidu vain automaattista liikennevalvontaa tehostamalla eli uusia kameroita ostamalla vaan myös perinteistä liikennevalvontaa kehittämällä valitettavasti poliisin liikennevalvontaa sekä rikostutkintaa aiotaan vähentää merkittävästi ensi vuonna

arvoisa puhemies ajattelin muutaman sanan sanoa mitä tunteita ja ajatuksia tuli tässä näistä kolmesta tai mitä neljä tuntia tuossa istuimme ja vilkkaasti keskustelimme toki kaikki eivät saa montaa kertaa puheenvuoroa kun me kaikki olemme niin innokkaita puhumaan haluan vastata näin että perussuomalaiset ajattelevat niin että meidän tulee kerätä veroja mutta niitten tulee olla kohtuullisia ja työn tulee olla sillä lailla kannustavaa että työtä kannattaa tehdä ja toista työtä verotus ei saa olla liian kireää mutta me ajattelemme sen niin että sitten kun ne verovarat ovat olemassa niin meillä on aika paljon liikkumavaraa siihen miten me toteutamme sen niin sanotun sisäisen solidaarisuuden elikkä miten me huomioimme ihan oikeasti päätöksenteossa sen että jollain ihmisellä on todella vähän rahaa ei ei riitä rahat lääkkeisiin ja muuta että hän tulee kassalle ja hän laittaa kolikot siihen minäkin olen muutaman kerran erään vanhan rouvan kohdatessani maksanut hänen loppuostoksensa kun hänellä ei kerta kaikkiaan ollut rahaa tämmöisiä tapauksia on he ovat hiljaisia suomalaisia monesti pieneläkeläisnaisia jotka elävät tässä tilanteessa sitten täällä keskusteltiin puheenvuoroissa mikki hiiren kaarnalaivoista ja kaikista tämäntyyppisistä ihan kivaa läppää ja varmaan ehkä pääsee lehdistöönkin sitten sillä jos sinne haluaa mutta se ei varmaan naurata hirveästi sitä pienituloista joka ajattelee että hänellä on todella vaikeata nyt kun on tulossa esimerkiksi asumiskuluihin korotuksia kiinteistöverojen kautta lämmityspolttoaineen lisäyksen kautta omakotitalojen öljylaskuun niin eivät varmaan hirveästi naurata tuommoiset kivat letkautukset jotka ovat ehkä myyviä meidän on ehkä joskus hyvä muistaa täällä etuoikeutettuja meillä on iso palkka ja voi olla joskus ihan hyvä käydä tuolla toreilla ja turuilla katsomassa todella mitä se arki on sitten toinen asia mihin minä haluan vielä palata tässä oikeastaan tässä kesä oli välissä ja minä huomasin tässä eräässä sinisten puheenvuorossa että otettiin ihan henkilöön kiinni meidän edustaja kankaanniemeen naurettiin että hänellä on takki kääntynyt minä sanoisin nyt tähän kerta kaikkiaan ja viimeisen kerran kuinka joku joka lähti ryhmästä jätti kaverinsa sen takia että saa tyydyttää kokoomusta ja keskustaa hylkäsi kaverinsa ja periaatteet mutta otti kyllä ne meidän hyvät ideamme mukaansa kehtaa sanoa että meillä on takki kääntynyt me olemme perussuomalaisten puolue ja en pitänyt siitä että toimi kankaanniemeen tämä kohdistettiin mutta sitten otan pikkuisen nostoja minä kysyin kyselytunnilla orpolta missä missä viipyy maahanmuuton kustannusten erittely en saanut siihen minkäänlaista vastausta ja täällä tuotiin esille miten paljon meillä menee kuluja maahanmuuttoon ja me ensi vuonnakin lähdemme siitä että meillä on varattu seitsemälletuhannelle turvapaikanhakijalle rahoitus en näe mitään toimenpiteitä sille miten sitä rajoitetaan ok joku tämmöinen että maksetaan lisää rahaa siitä että henkilö lähtisi minun mielestäni edustaja lehto otti ihan hyvän pointin esille kuinka monelle suomalaiselle maksetaan lainvoimaisen päätöksen noudattamisesta ajatelkaa suomalainen sanoisi en noudata päätöstä saat kaksituhattaviisisataa noudata noudata eihän tämä mene ihmisten

en voi ymmärtää miksi ei haeta oikeita ratkaisuja sekä suomessa rajatarkastuksilla että euroopassa meillä olisi silloin siellä puoli miljardia miljardi riippuen nyt siitä mitä ne kulut ovat kun niitä kustannuslaskelmia ei meille tuoda vaikka ne luvattu hallitusohjelmassa ja ne ovat siellä perussuomalaisten vaatimuksesta mutta niitä niitä ei näy

kiitän muuten sdptä huomasin heidän puheenvuorossaan että he erityisesti totesivat että he tekevät kaikkien kanssa yhteistyötä perussuomalaiset tekevät kaikkien kanssa yhteistyötä ehdottomasti asiakysymyksissä ja meidän kanssamme saa olla eri mieltä ja samaa mieltä ja ihan miten vain mutta toivon sillä lailla kunnioitusta että oli ihmisillä vakaumuksia ajatuksia vaikka ne olisivat hyvinkin paljon erilaisia

voisi olla hyvä kohtaanto ongelmaan ja aikaisemmin ministeri häkkänen on tv lähetyksessä sanonut että kokoomus harkitsee sitä nyt kun on keskustalta ja kokoomukselta tullut vihreätä valoa niin toivottavasti tämä muuttoavustus tulee nytten kohtaanto ongelman työkalupakkiin aika loppuu ja puhetta riittäisi jatketaan myöhemmin

arvoisa

suomen talous kasvaa ja työllisyydessäkin on ollut myönteisiä merkkejä viime aikoina se on hieno asia me olemme kaikki iloisia siitä mutta tämä ei tarkoita sitä että suomen taloudessa ei olisi enää tehtävää vaan on päinvastoin meillä on paljon tehtävää meidän tulisi pyrkiä korkeampaan työllisyysasteeseen jotta hyvinvointivaltion ja sen palveluiden ylläpitäminen onnistuu jatkossakin näissä myönteisissä oloissa kysymys on siitä miten tasaisesti talouskasvun hedelmät jakaantuvat ja miten suomalaisten tekemä työ osaaminen ja kansainvälinen asema kehittyvät tulevaisuudessa mutta mitä hallitus hallitus jatkaa aiemmin valitsemallaan tiellä se on tällä kaudella leikannut valtavia summia muun muassa kaikilta koulutusasteilta ja koettanut paikata niitä pienillä laastareilla nyt tässä ensi vuoden budjetissa hallitus on päättänyt muun muassa että on järkevämpää satsata rahoja tehottomiin ja markkinoita vääristäviin yritystukiin saastuttaviin ympäristölle haitallisiin tukiin sen sijaan että yhteiset rahamme sijoitettaisiin tulevaisuuden osaajiin ja nuoreen sukupolveen arvoisa puhemies viimeksi eilen pääministeri sipilä sanoi kauppatieteen huippuyksikön perustamista koskevassa tiedotustilaisuudessa että hän on huomannut kuinka tärkeää tutkimukseen perustuva tieto on hieno asia mutta jos näin on niin miksi se ei näy hallituksen budjetissa hyvä koulutuspolku tukee nuorta kasvamis ja ja oppimistehtävässä ja ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja korkeakoulutukseen pääsyä hallitus on leikannut tämän kauden aikana muun muassa subjektiivisesta päivähoito oikeudesta ammatillisesta koulutuksesta yliopistoista ja yliopistoista ja tutkimuksesta esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on hieno asia mutta kokonaiskuva on roimasti miinuksella arvoisa puhemies valtiovarainministeriön oman arvion mukaan hallituksen laatiman budjetin toteutuessa pienituloisilta viedään eniten ja rikkaat rikastuvat vmn mukaan hallituksen budjetti leikkaa pienituloisimmilta kolmekymmentäseitsemän euroa vuodessa ja antaa rikkaimmille rikkaimmille noin neljäsataa euroa tämä on aika raju arvovalinta kun tässä on puhuttu paljon eriarvoisuuden estämisestä niin tämä ei oikein istu siihen kuvaan me vihreät tekisimme toisin me olemme tuoneet tänäänkin esille monta keinoa me panostaisimme korkeakouluihin tutkimukseen perusopetukseen varhaiskasvatukseen me haluamme olla niitä jotka vieläkin uskovat siihen että kenestä tahansa tässä maassa voi tulla vaikkapa tohtori arvoisa puhemies suomen talous kaipaa uudistamista sillä isot uudistukset ovat jälleen tekemättä on ollut ihmeellistä seurata kuinka miljardeja maksavia yritystukia ei ole edelleenkään karsittu vaikka niistä on olemassa tutkittua tietoa niitä rahoja jotka nyt tähän kuluvat voisi sijoittaa muun muassa koulutukseen eli suomen tulevaisuuteen osaamiseen ja sitä kautta talouden talouden pitkäaikaiseen parantamiseen me tarvitsemme myös työelämän muutosta jotta voimme vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin ja nostaa työllisyysastetta mitä enemmän suomalaisia on töissä sitä enemmän meillä on verotuloja ja sitä vankempi on meidän hyvinvointivaltiomme pohja perhevapaiden uudistaminen on suurimpia toimia joilla parannetaan naisten työmarkkina asemaa ja tasataan lapsen hoivavastuuta toivomme että hallitus pääsee tässä asiassa eteenpäin kunnianhimoisin keinoin sitä olemme saaneet odottaa pitkään

arvoisa rouva puhemies hallituksen politiikka on iskenyt eniten pienituloisiin tämä pienituloisiin tämä oli uutinen budjettiriihen jälkeen mutta sen ei pitäisi olla uutinen kenellekään joka on seurannut keskustelua nykyisen hallituksen talouspolitiikasta viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana itse asiassa tämän vasemmistoliitto on kertonut budjetti toisensa jälkeen hallitusohjelmasta lähtien tämä arvio on perustunut eduskunnan tietopalvelun laskelmiin hallitus ei ole tehnyt omaa työtään ei ole laskenut budjetin vaikutuksia köyhyyteen budjetin vaikutuksia tuloeroihin sen on joutunut oppositio kerta toisensa jälkeen tekemään tilaamalla laskelmat puolueettomalta eduskunnan tietopalvelulta

että näin on tapahtunut tämä ei ole mikään luonnonlaki vaan kysymys on tietoisista poliittisista päätöksistä ja näistä ensimmäinen tietoinen poliittinen päätös oli se että tehtiin neljän miljardin euron sopeutukset leikkaamalla leikkaamalla ennen muuta pienituloisten perusturvasta ja leikkaamalla koulutuksesta ja palveluista eilen kun julkistettiin tämä uusi talouspolitiikan tutkimuskeskus pääministeri sipilä totesi että hän on ymmärtänyt ja oppinut

tämän tehtävän myötä tutkimuksen merkityksen siitä huolimatta eduskunnan tietopalvelun tutkimustulokset on sekä pääministeri että moni hallituspuolueiden edustaja pyrkinyt kumoamaan ja he sanovat että väärin laskettu eduskunnan tietopalvelulta no onneksi nyt on valtiovarainministeriö herännyt ja tehnyt myös omat laskelmat ja niiden tulos on tismalleen samansuuntainen kuin mikä oli eduskunnan tietopalvelun tulos ja iso kysymys onkin miksi näitä laskelmia tehdään vasta nyt miksi niitä ei ole tehty ennen kaikkia niitä päätöksiä joita tämä hallitus on tehnyt itse istuin ministerinä kolmen vuoden ajan kataisen hallituksessa ennen jokaista kehysriihtä ennen jokaista budjettiriihtä teimme tulonjakovaikutuksista arvion tai ja teimme päätökset siltä pohjalta teimme tietoista politiikkaa jossa halusimme tasata tuloeroja veropolitiikalla ja sosiaaliturvalla ja me halusimme puuttua myös köyhyyteen ja näin myös teimme edellinen hallitus teki sopeutuksia

yli kuuden miljardin euron edestä tämä hallitus on tehnyt vain neljän miljardin edestä sopeutuksia edellisen hallituksen aikana näistä sopeutuksista huolimatta köyhyys väheni ja tuloerot kapenivat ja nyt pitää huomioida kun täällä puhutaan mistä tuloerojen kasvu johtuu on kahdenlaista tuloerojen kasvua on päätösperäistä tuloerojen kasvua ja sitten on sitä joka tapahtuu esimerkiksi työllisyyden parantuessa palkkojen noustessa se mitä eduskunnan tietopalvelu on tutkinut on nimenomaan tuloerojen kasvu eli päätökset jotka ovat vaikuttaneet siihen että kaikkein köyhimmiltä on leikattu indeksijäädytykset ja jopa leikkaukset kansaneläkkeisiin opintotukeen työttömyysturvaan sairauspäivärahoihin merkitsevät sitä että pienituloisilla on jäänyt entistä vähemmän käteen ja samaan aikaan veronalennukset kohdistettu kaikkein suurituloisimpiin kahdeksas ja yhdeksänteen tulodesiiliin arvoisa rouva puhemies tätä linjaa pitää nyt muuttaa tämä ei ole kestävä linja tämä ei ole oikeudenmukainen linja ja tämä ei ole linja joka pitää suomalaisen yhteiskunnan yhtenäisenä nyt kun talous on parempaan suuntaan niin nythän sen pitäisi viimeistään näkyä budjetissa mutta mitä vielä vmn laskelmien mukaan ensi vuoden budjetti leikkaa kaikkein köyhimmiltä kolmekymmentäseitsemän euroa ja samaan aikaan antaa kaikkein suurituloisimmille neljäsataa euroa onko tämä oikeudenmukaista politiikkaa ei varmasti kenenkään mielestä joten mitä meidän täällä eduskunnassa on tehtävä sillä vallalla joka meille on annettu korjattava tämä budjetti tehtävä siitä taloudellisesti oikeudenmukainen ja se korjaaminen lähtee siitä että indeksijäädytykset perutaan

arvoisa puhemies hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitetaan pitkälti työssä käyvien ihmisten verotuloilla menestyvien yritysten ja niitten omistajien verotuloilla tämä tarkoittaa sitä että veropolitiikka verotus on hyvinkin tärkeä keino tässä työkalupakissa verotus ja varsinkin ansiotulojen verotus oli asia josta puhuttiin aika paljon ennen hallituksen budjettiriihtä mutta ei kuitenkaan tehty oikeastaan mitään merkittäviä muutoksia siitäkään huolimatta että tämän orastavan talouskasvun kyytipojaksi tarvittaisiin ja kaivattaisiin juuri nyt kannustimia myöskin tuloverotuksen saralla kannustimien pitäisi tukea kaikkea työntekoa sivutöitä ja ahkeruutta työnteon pitäisi aina kannattaa ja jokaisen pienenkin työpanoksen pitää näkyä paitsi verottajan tilillä myöskin siinä työntekijän omassa kukkarossa vastoin hallitusohjelman henkeä ellei jopa kirjainta hallitus päätti jatkaa ylimpien palkkaluokkien lisäverotusta ainakin ensi vuodenvaihteesta lähtien ehkä vuodella jopa kahdella vuodella kuka tietää en halua puhua solidaarisuusverosta koska se täysin harhaanjohtava käsite ikään kuin vain tämä ylimääräinen määräaikainen vero lisävero olisi juuri se solidaarinen osa ansiotuloverotuksesta kun todellisuushan on se ja on pitkään ollut että progressiivinen verotus on jo luonteeltaan erittäin erittäin solidaarinen puhemies suomi tarvitsee enemmän työtä tekeviä ansiotuloja saavia ihmisiä suomi tarvitsee myös enemmän hyvätuloisia ihmisiä tarvitsemme myös enemmän osinkoja koska ne tarkoittavat että meillä on menestyviä kannattavia yrityksiä vientiä talouskasvua uusia työpaikkoja ja voittoja siis osinkoja joista maksetaan veroa josta siis koko kansakunta koko hyvinvointiyhteiskunta hyötyy osinko on siis iloinen asia hallituksen veropoliittinen linja kuitenkin hillitsee ahkeruutta enemmän kuin kannustaa siihen milloin hallitus koko hallitus aikoo tunnustaa nykyiseen veroprogressioon sisältyvät ongelmat jotka vaivaavat itse asiassa edustaja jokisen aikaisemmin kertomalla tavalla myöskin pieni ja keskituloisia ihmisiä vai onko hallitus sitä mieltä että nykyinen rankka verolinja on optimaalinen ja että se kannustaa toimeliaisuuteen enpä

arvoisa puhemies kiitän edustaja wallinia hyvästä rakentavasta puheenvuorosta olen täysin samaa mieltä siitä että esimerkiksi yrityksiin liittyvä verotus on erittäin tärkeä työkalu siinä miten suomalaista yhteiskuntaa ohjataan ja sitten tietysti mikä yrityksillä on jotta voi palkata myös työntekijöitä edustaja kysyi miten hallitus

solidaarisuusveroon nähdään että tässä taloustilanteessa se oli tarpeellinen myös oikeudenmukainen ratkaisu mutta tietysti se on tilapäinen niin kuin mainitsitte ei tällaista verotusta käsittääkseni edes perustuslaillisista näkökohdista voi asettaa pitkäaikaisemmaksi kuin tällaiseksi tilapäiseksi veroksi mutta se mihin pitää päästä on se että kokonaisveroaste kevenee ja nyt ensimmäistä kertaa taantuman jälkeen ensi vuonna se kevenee ja tätä eli kokonaisveroasteen keventämistä pitää jatkaa kyllä se sininen linja ja toivoakseni myös hallituksen linja on että kokonaisveroaste kevenee ei pelkästään pysy nykyisellään vaan kevenee

arvoisa rouva

sen sijaan siihen miten edustaja arhinmäki tässä aiemmin selvitti silloisen kataisen hallituksen politiikkaa kolmen ei voi tietenkään yhtyä on oikeastaan ihmeellistä että kokoomuslainen katainen tietysti se hallituksen kirjo oli niin laaja saattoi johtaa talouspolitiikan laivaa vieraaseen vieraaseen suuntaan kuten edustaja arhinmäki sanoi kaikille jaettiin aina tarpeen mukaisesti tasaisesti kukaan ei ollut tyytymätön ja vielä hoidettiin sopeutustakin kuudella miljardilla mutta häneltä jäi yksi tärkeä seikka sanomatta sen

vuonna kymmenen miljardia lainaa se oli hyvin hauskaa talouspolitiikan johtamista ja oli johtamassa suomen kreikan tielle silloin keväällä tämä paljastui suomen kansalle erittäin näyttävästi kun hallitus lopulta sekoili täydellisesti itsekin ja johti vaalivoittoon keskustalle joka selvitti että taloudenpito näin on päätyttävä velanottoon on tartuttava kovin ottein ja työllisyys saatava käyntiin ne ovat olleet tämän hallituksen ja siinä olemme ryhmänä onnistuneet hallitusta hyvin tukemaan ja onnistuneet tämän hallituskauden aikana toimimaan oikealla linjalla on erittäin hyvä että vaalien jälkeen puolueiden puheenjohtajat sipilä stubb ja soini löysivät yhteisen linjan ja ovat vankkumatta ajaneet tuota yhteistä politiikkaa pienillä miehistövaihdoksilla ja muilla asioilla vähän ryyditettynä tähän päivään saakka olemme oikealla tiellä velanotto on supistunut huomattavasti usealla miljardilla ja työllisyys noussut siten että työllisyysaste jo ylittää seitsemänkymmentä prosenttia ja työttömyys tavoittelee prosentin rajan alittamista se on oikea tie pääministeri sipilä selitti silloin kun lähdimme tätä hallitusta ajamaan eteenpäin että tämä tie on tuskainen kaikilta joudutaan ottamaan ja ei ole helppo tätä työtä jatkaa kahden vuoden ajan katsomme sitten sen jälkeen on kaksi helpompaa vuotta jopa vähän hyvästä työstä nautiskelevaa vuotta jolloin voimme sitten tasoittaa sitä mikä epäoikeudenmukaisesti tapahtui tässä leikkausvaiheessa kyllä ymmärrän hyvin vähempiosaisten ja vaatimattomasti elävien asiaa täytyy hyvin hoitaa ja siihen on nyt päästy vähän korjausliikkeitä tekemään mutta on myönnettävä että kyllä kaikilta on mennyt ja kenellä vähemmän on sille ottaa tämä sopeutus kaikkein eniten kipeää mutta tässä nyt esitän suurin piirtein käytän tietenkin puheenvuoron

kun johtamani työ ja elinkeinojaoston asiat ovat ensi viikolla esillä nyt tässä hyvin viennin osuus on monipuolistunut olemme kyenneet nousemaan laajalla sektorilla ja siten että vienti tosiaan on noussut ja nousee kohtuullisen jyrkästi koko ajan nytkin ja nousun ennakoidaan edelleen jatkuvan laajentuvasti ja eri sektoreilla samanaikaisesti kuten jo työttömyydestä lausuin alkaa tulla uusia ongelmia joissa etenkin tuolla työllisyysrintamalla vaikeimpana alkaa esiin nousta kohtaanto ongelma miten saada kaikille suomalaisille sopivaa työtä ilmeisesti on totta että niin sanottu työinnostus on vähentynyt suomalaisilla me elämme sentään sellaisessa sosiaalisuhteessa tällä hetkellä että pystymme hoitamaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevan ihmisen asiat suurella rintamalla katsoen se aiheuttaa myöskin jonkinlaista velttoutta ei ole niin kiirettä mennä oman perheen oman itsensä elättämiseen kohtaanto ongelmaa on jo niinkin että meillä on pulaa osaavasta työvoimasta monella sektorilla tässä maassa ja kun etenkin nuorten työttömyyteen on erityisesti haluttu kohdentaa toimia niin nuorisorintamalla koulutus ja ihmisten into ja kohtaantuminen eivät tällä hetkellä täysin onnistu ja siinä ministeri lindströmillä ja valtioneuvostolla on paljon työsarkaa edessään

kuten alussa mainitsin tämänlainen talouspolitiikka joka entisessä hallituksessa tuli vallitsevaksi on ollut välttämättömyys sen muutoksen saaminen aikaan oli välttämätöntä lisäksi tässä avattiin alueelliset erot jotka ovat syntyneet kun vertaamme tällä hetkellä varsinais suomen valtavaa onnistumista monella monella eri taholla eräiden alueiden vaatimattomaksi jääneeseen kasvuvauhtiin on vaikeuksia löytää keinoja kohtaanto ongelmaan myös alueellisesti ja siihen täytyy myös kehittää uusia temppuja
edustaja juhantalo

arvoisa puhemies mielestäni edustaja juhantalo käytti niin hyvän puheenvuoron että jos haluatte minulta kaksi minuuttia niin saatte tulla uudelleen

puhemies käymme keskustelua valtion ensi vuoden budjetista mielenkiintoisessa tilanteessa talous kasvaa ripeästi ja kasvu on laaja alaista myös uutiset maailmantaloudesta ja erityisesti euroopasta ovat myönteisiä vienti kohenee ja suomalainen osaaminen käy kaupaksi maailmalla yritykset ja kotitaloudet luottavat tulevaisuuteen ja mikä tärkeintä myös työllisyys ja tuottavuus ovat kasvussa ja pitkäaikaistyöttömyys on laskussa muutos on suuri menneeseen vuosikymmeneen verrattuna ja kesällä kuultiinkin jo ehdotuksia mihin kaikkeen tätä kasvun hyvää pitäisi käyttää jakovaraa kun kuulemma oli toisaalta monet talouden huolenaiheet säilyvät vaikka suotuisampi talouskehitys lisää verotuloja ja vähentää työttömyysmenoja julkisen talouden ja erityisesti valtiontalouden velkaantuminen jatkuu väistämätön väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja ja hidastaa alijäämän pienenemistä viimeistään kaksituhattakaksikymmentä luvulle mennessä vaikeita aikoja on siis luvassa jos talouden perustan vinoumia ei saada oikaistua tai talouden kriisinsietokykyä saada vahvistettua kiireellisimpiä ovat toimet joilla suomen muita pohjoismaita heikompaa työllisyysastetta saataisiin pysyvästi nostettua arvoisa puhemies miten sitten hallitus on budjettiriihessään ja ensi vuoden talousarviossaan onnistunut pääsääntöisesti hyvin vaikka enemmänkin olisi voitu ehkä tehdä kasvun mukanaan tuomista houkutuksista jakovaaraa ei toteudu vaan tiukasta menolinjasta pidetään kiinni se varmistaa sen että hallitusohjelmassa nostettu ydintavoite velkaantumisen taittumisesta suhteessa bruttokansantuotteeseen vaalikauden aikana toteutuu lisätoimia kuitenkin tarvitaan siihen että toinen tavoite saavutetaan eli velaksi eläminen loppuu vuoteen mennessä myös talouskasvun jatkumisesta kannetaan huolta tässä tärkein väline on kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron ansiotuloveron alennus kaikille tuloluokille silti tässäkin työtä vielä riittää liian kireän verotuksen progression kanssa me emme halua suomea jossa keskituloisen noin

tienaavan suomalaisen mahdollisesta kolmensadan euron palkankorotuksesta verottaja vie lähes puolet myös edellytyksiä työllisyysasteen nostamiselle vahvistetaan hallitus poistaa varhaiskasvatusmaksut kuudeltatuhanneltaseitsemältäsadalta perheeltä sekä aloittaa työn perhevapaiden uudistamisen tavoitteenaan parantaa naisten työmarkkina asemaa ja työllisyysastetta silti erityisesti näissä rakenteellisissa uudistuksissa kunnianhimon tason pitää olla suurempi jotta työllisyysasteemme saavuttaa hallitusohjelmassa sovitun seitsemänkymmenenkahden prosentin tason me tarvitsemme perhevapaauudistuksen lisäksi lisää paikallista sopimista ja sosiaaliturvajärjestelmän pikaisen uudistamisen arvoisa puhemies omalle maakunnalleni keski suomelle budjettiin sisältyy myös yksi karvas mutta tuttu pettymys kyse on kirri tikkakoski moottoritiehankkeesta joka ei tälläkään kertaa saanut tarvittavaa rahoitusta lvmn kehyksestä ilahduttavaa on että ensi kesänä kesänä on suunnitteilla vielä yhden tai kahden uuden liikennehankkeen käynnistys syyttelyn sijasta meidän on nyt käärittävä hihat ja varmistettava että tämä koko suomelle tärkeä hanke on yksi näistä valituista uusista kohteista

arvoisa rouva puhemies hallituksen päätökset lisäävät tuloeroja pienet lisäykset hyviin kohteisiin kuten koulutukseen ja sosiaaliturvaan ovat pieniä verrattuna pysyviin leikkauksiin samoihin kohteisiin tulee myös uusia leikkauksia ensi vuonna esimerkiksi aiemmin päätettyjen indeksijäädytysten muodossa työllisyyttä tukevat rakenneuudistukset ja tulevaisuuspanostukset jäivät tekemättä esimerkiksi oppivelvollisuuden pidennys arvoisa rouva puhemies on hyvä että hallitus on herännyt ja satsaa sisäiseen turvallisuuteen seitsemäntoista miljoonaa aiempien päätösten lisäksi huolestuttavaa tässä esityksessä on että kaikki aiempien vuosien leikkauspäätökset ovat yhä voimassa erityisesti sosiaaliturvaan tehtyjen panostusten osalta on syytä havaita että ne jäänevät mittaluokaltaan pienemmiksi kuin jälleen ensi vuonna toteutuvat indeksijäädytykset jotka leikkaavat useimpien etuuksien ostovoimaa noin yhden prosenttiyksikön

sosiaaliturvaan ja koulutukseen ja samalla se alentaa veroja merkittävästi veronalennukset kohdistuvat lähes kokonaan ansiotuloverotukseen sisältäen hallituksen taustaryhmille kohdennettuja uusia vähennyksiä kuten yrittäjävähennys metsälahjat suurten perintöjen verotusten alentaminen ja niin edelleen harjoitettu politiikka on ollut tuloeroja kasvattavaa edellisellä hallituskaudella julkista taloutta sopeutettiin enemmän mutta päätösperäinen politiikka siitä huolimatta kavensi tuloeroja hallituskauden päätösperäiset muutokset verotukseen ja ovat kasvattaneet käytettävissä olevia tuloja suurituloisimmissa tulonsaajaryhmissä alle keskituloisissa ryhmissä päätösperäinen politiikka on leikannut käytettävissä olevia tuloja hallituksen politiikka on näin ollut tuloeroja kasvattavaa ja siten poikennut selvästi edellisestä hallituksesta hallitusta voidaan perustellusti kritisoida siitä että se ei ole aloittamassa nousukaudelle sopivia rakenteellisia uudistuksia jotka nostaisivat työllisyyttä ja siten parantaisivat julkisen talouden tilannetta pidemmällä aikavälillä

syrjäytymistä arvoisa rouva puhemies viennin kasvumahdollisuuksia tukevat koheneva maailmanlaajuinen kysyntä ja yritysten kustannuskilpailukyvyn paraneminen kotitalouksien kustannuskysyntää sen sijaan pidemmällä aikavälillä rajoittaa hidastuva ostovoimakehitys ja siinä noin julkisen sektorin työntekijään kohdistuvat lomarahaleikkaukset taloudellisen aktiviteetin laajapohjainen ja nopea voimistuminen on lisännyt työllisyyttä alkuvuoden kaksituhattaseitsemäntoista aikana mutta työttömyys ei ole juurikaan alentunut alkuvuonna kaksituhattaseitsemäntoista työttömyyden alueelliset erot ovat edelleen hyvin merkittäviä uusimaa ja länsirannikko ovat kasvun vetureita mutta itä ja pohjois suomi painivat edelleen isoissa työttömyyslukemissa hallitus seisoo veropolitiikassa tumput suorina lapsivähennyksen poistuminen kiristää lapsiperheiden verotusta esimerkiksi kahdentuhannen euron kuukausipalkalla verotus kiristyy kahden lapsen ja kahden vanhemman perheessä tai kahden lapsen yksinhuoltajalla yli kaksisataa euroa vuodessa lapsiperheet ovat ainoa ryhmä jolla verotus selvästi kiristyy ensi vuonna hallituksen aiemmat epäoikeudenmukaiset veropäätökset ovat edelleen voimassa yrittäjävähennys lisää kaikkein suurituloisimpien tuloja arvoisa rouva puhemies miksi hallitus kurittaa lapsiperheitä ansiotuloverotus kiristyy pieni ja keskituloisilla lapsiperheillä lapsivähennyksen poistumisen myötä muilla pysyy suunnilleen ennallaan ennallaan miksi tämä valinta suuri arvovalinta jolla lisätään syrjäytymisen riskiä arvoisa rouva puhemies oikeudenmukaisuus on arvovalinta hallitukselle viestinä te voitte valita myös arvon jossa jokaisesta pidetään huolta

arvoisa rouva puhemies edustaja kymäläinen kaipaili viime hallituskauden tilannetta silloin tässä maassa talous syöksyi työttömyys paheni ja tilanne oli hyvin toisenlainen olimme toki silloin myös hallituksessa kokoomuksen toimesta mutta nyt kokoomuksella on valtiovarainministerin salkku ja nyt toimet ovat tuottaneet tulosta talous kasvaa työttömyys vähenee työllisyys paranee nämä ovat sellaisia toimenpiteitä jotka auttavat ihan jokaista suomalaista edustaja kymäläisen puheesta sai kuvan että eivät kannata työn verotuksen keventämistä itse uskon että tavalliset keskituloiset suomalaiset arvostavat sitä että heidän ostovoimastaan pidetään huolta ja myös lapsiperheet sitä että varhaiskasvatusmaksuja alennetaan lapsilisiin tulee yksinhuoltajakorotus opintotukeen tulee perhekorotus maksutonta varhaiskasvatusta kokeillaan ja perhevapaauudistus laitetaan eteenpäin eli perheille tehdään poikkeuksellisen paljon

arvoisa puhemies tässä edustaja otti esille sen että hallituksen taustaryhmiin kuuluisivat esimerkiksi yrittäjät esimerkiksi yrittäjävähennyksen kautta no kyllä minä kernaasti myönnän että tälle hallitukselle yrittäjät ovat merkittävä ryhmä jota halutaan tukea jotta saadaan työllisyys kasvuun jotta saadaan lisää verotuloja yrittäjävähennys on tehty maksuperusteinen arvonlisävero

mitä hallitus on tehnyt ei tätä kasvun hedelmää suomelle tulisi vaan voitaisiin edelleen olla taantumassa ja mitä tulee tähän kuuluisaan vesimeloniin joka on päältä tosiaan vihreä ja sisältä punainen niin ei sillä olisi varaa siihen kuuluisaan lippalakkiin tällä vasemmisto opposition politiikalla kyllä pitää saada myös voita leivän päälle ihmisille ja

vielä vastauspuheenvuorot edustajat rossi ja kymäläinen ja sitten on

arvoisa rouva puhemies edustaja kymäläinen ja edustaja arhinmäki aiemmin viittasivat näihin tuloerokysymyksiin jotka kuitenkin kun katsotaan nyt tilastoja ja tulevia sellaisia ovat äärimmäisen minimalistisia se miten talous kehittyy ratkaisee tietysti myös sen miten tulot kehittyvät mutta kun katsotaan edellisen hallituskauden aikana tapahtuneita toimenpiteitä

koskivat koskivat koulutusta päiväkoteja sote palveluja kaikki niitä peruspalveluita joita kunnat järjestävät eli tavallaan sillä silmänkääntötempulla skipattiin vastuu kunnille jotta sitten siellä toteutetaan toteutetaan leikkaukset ja eivätkö nuo näy näissä tuloerolaskelmissa tämä on kyllä syytä muistaa kaiken kaikkiaan nyt kun katsotaan sipilän hallituksen ja ja nykyisen hallituksen toimintaa

puhemies puhutaan sitten tästä hetkestä ja teidän päätöksistä todellakin hallitus lapsivähennyksen poistolla kahden lapsen ja kahden aikuisen perheeltä jossa tienataan kaksituhatta euroa leikkaa kaksisataa euroa puhumattakaan lomarahaleikkauksista jotka kohdistuvat hyvin usein lapsiperheisiin ja kun muistetaan päälle vielä jotka koskettavat kansaneläkkeitä takuueläkkeitä työttömyysturvaa vammais vammais etuuksia ja niin poispäin nämä kaikki ovat olemassa edelleenkin teidän indeksijäädytyksessä ja leikkauksessa ihmisiä auttaisivat lääkekorvausrajojen poistot sitä te ette tee te sen sijaan nostatte asumiskustannuksia mikä vaikeuttaa lapsiperheitten eläkeläisten jokaisen meidän elämää
nyt kello on viisitoista ja ohjelman mukaisesti pääministeri sipilälle nyt kymmenen

mutta työllisyysvaikutukset se se on totta ensi vuonna nyt puhuin tämän vuoden luvuista kun tähän kysymykseen en saanut vastauksia tietopalvelusta en valtiovarainministeriöstä niin toivottavasti tämä taloustieteen huippuyksikkö joka nyt perustetaan tuottaa sitten jatkossa suomeen enemmän osaajia arvioimaan tämäntyyppisten päätösten vaikutuksia arvoisa puhemies on totta että kaikki eivät ole vielä päässeet kiinni suomen kasvusta loppuvaalikauden tärkein tehtävä on saada kaikki mukaan kasvu kuuluu kaikille hallitus katsoo vahvasti tulevaisuuteen varhaiskasvatuksen maksuja alennettiin

yli seitsemäntuhatta perhettä vapautuu maksuista opintotukiin tulee huoltajakorotus hallituksella on kaikki edellytykset saavuttaa ohjelmansa keskeisimmät tavoitteet ennen muuta suomen velaksi elämisen lopettaminen nyt voi sanoa että keinot suomen suunnan kääntämiseksi ovat toimineet mutta suomi ei ole kunnossa ennen kuin kaikki suomalaiset ovat me nostamme pienimpiä äitiys ja isyyspäivärahoja olen tyytyväinen myös siihen että pystymme jälleen kerran korottamaan pienituloisten eläkeläisten takuueläkettä mikä kohentaa kaikkein pienimmillä varoilla elävien eläkeläisten asemaa näitten budjetin täsmätoimien lisäksi juho saaren työryhmälle on jo aiemmin annettu tehtäväksi hakea uusia toimintatapoja ja keinoja yhteiskunnallisen eriytymisen pysäyttämiseksi tavoitteena on luoda edellytykset kaikkien suomessa asuvien henkilöiden pärjäämiselle suomalaisessa yhteiskunnassa työryhmä tekee rakenteellisia ja toiminnallisia ehdotuksia joita varmasti toimeenpannaan tulevissa hallituksen päätöksissä hallitus on lisäksi päättänyt aloittaa sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen jonka tavoitteena on sosiaaliturvan päivittäminen vastaamaan muuttuneen yhteiskunnan ja työelämän tarpeita suomi on saatu jälleen kasvuun uudistamisen pitää jatkua jotta selviämme ensi vuosikymmenen suurista haasteista ja niihin liittyvistä monista kysymyksistä joihin haetaan vastauksia liittyvät ne sitten talouskasvuun tai eriarvoisuuteen

mikäli on haluja käyttää nyt mahdollista pyydän ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa arvoisa puhemies pääministeri sipilä tästä lomaraha asiasta täytyy sanoa että tämän päivän saldo on että sekä valtiovarainministeri orpo että pääministeri sipilä luikertelevat vastuusta kuin mato koukusta luikertelevat vastuusta ja syyttävät työmarkkinajärjestöjä mutta arvoisa puhemies on hyvä että pääministeri sipilä nosti esiin eriarvoisuuden koska tästä olisi nyt hyvä käydä keskustelua kun kuunteli noita lukuja niin tässä tuli mieleen alikersantti lahtinen joka laski ja totesi että ei teillä voi olla nälkä kysymys on siitä niin kuin ministeri orpo jo myönsi että tuloerot ovat pysyneet ennallaan kahdenkymmenen vuoden ajan ja nyt ne ovat lähdössä nousuun ja kysymys on siitä että tässä muuttuneessa suhdannetilanteessa tehdään ratkaisevat valinnat siitä pysyvätkö todella kaikki mukana jätetäänkö osa asemalle vai otetaanko kaikki tähän kasvuun mukaan pääministeri sipilä voitteko kertoa mikä arvovalinta hallituksella on ensi vuonna kiristää kaikista väestöryhmistä juuri pieni ja keskituloisten lapsiperheiden verotusta ei johtajien vaan pieni ja keskituloisten ja laitosmiesten kaksilapsisten lapsiperheiden verotusta miksi otatte lapsiperheet hampaisiin

olisi odottanut omia esityksiä millä olisi luotu talouden kasvua ja parempaa työllisyyttä pääministeri kuvasi erittäin rauhallisesti ja asiallisesti hallituksen linjan ja ne perusteet miksi näitä ratkaisuja on tehty ja tehty työ näkyy edustaja lindtman talous kasvaa työllisyys paranee velkaantumiskehitystä hillitään eli tämä talouspolitiikan suuri linja merkitsee sitä että sadoillatuhansilla suomalaisilla elämä on parempaa viisikymmentätuhatta työpaikkaa merkitsee

asemaa kuin työttömyyden oloissa olisi parempi että tekin ryhtyisitte tukemaan tätä katsomaan eteenpäin tarvitaan toki uusia toimia joilla talouden kasvu varmistetaan mutta nyt peruutuspeiliin katsomalla ei kukaan suomalainen hyödy eivätkä myöskään ne lapsiperheet velan hillitseminen tarkoittaa sitä että lapsiperheet tulevaisuudessa maksavat vähemmän veroja

arvoisa rouva puhemies mielestäni pääministerin esitys ja jalostettu arvio siitä millä tavalla tietyt talouden ja myöskin politiikan toimenpiteet vaikuttavat esimerkiksi työllisyyden kautta on hyvä esitys koska me ajattelemme aivan liikaa staattisia lukuja täällä on ainakin jotain arvioita tuossa oli ihan hyviä käytännön lukuja siitä miten ne käytännössä vaikuttavat olisin kysynyt pääministeriltä varmaan tätä kehitystä pitäisi jatkaa nythän täytyisi varmaan arvioida myöskin se että vähitellen sellaiseen rakenteeseen että työn verotus pääsisi laskemaan nythän ei muuta kuin estetty nouseminen tai kenties me pystyisimme sellaisia rakenteita tekemään että yrittäjien verotusta pystyttäisiin kanssa järkeistämään ja laskemaan että kannattaisi paremmin yrittää olisin kysynyt eikös tällaistenkin lukujen tietyllä tavalla arvioiminen voisi olla hyvä lisä näitten toimenpiteiden joukossa
arvoisa puhemies en ole lainkaan yllättynyt siitä että pääministeri on saanut paljon palautetta liittyen kilpailukykysopimukseen ja on todellakin ilahduttavaa että tässäkin salissa nyt vihdoin on herännyt laajempaa keskustelua tämän sopimuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja ja epätasa arvoisuudesta

ensinnäkin se että se kohtelee eri työntekijäryhmiä epäoikeudenmukaisesti eli ihan syystä julkisen sektorin työntekijät ihmettelevät miksi juuri heidän lomarahojaan pitää leikata kun muita työntekijöitä ei tällä tavalla kohdella

rouva puhemies jatkamme näköjään keskustelua niin kuin täällä on käynyt ilmi se ei ollut hallituksen ratkaisu hallitus pyrki tiettyihin vaikutuksiin jätti tämän kilpailukykysopimuksen erillisten komponenttien neuvottelemisen työmarkkinaosapuolille ja viime vaiheessa itse asiassa pöydässä oli yhtäältä lomarahojen leikkaus toisaalta julkisen sektorin pisimpien lomien lyhentäminen ja

arvoisa rouva puhemies olen nyt hieman hämmennyksen vallitessa seurannut tätä keskustelua lomarahaleikkauksista ja

lomarahaleikkauksista ja kuntien pienipalkkaisten työntekijöiden asemasta on totta että nämä lomarahaleikkaukset ovat ovat vaikea pala siellä kuntasektorilla mutta jos muistelemme niitä valtionosuusleikkauksia mitä sdpn valtiovarainministerin johdolla toteutettiin edellisellä vaalikaudella niin nehän kohdistuivat suoraan peruspalveluihin ryhmäkoot kasvoivat useissa kunnissa käytiin yt neuvotteluja siis työt loppuivat monilta kuntien työntekijöiltä sadoilta sadoilta ellei tuhansilta kuntien työntekijöitä työt loppuivat kunnat olivat pakotettuja nostamaan veroprosentteja mikä taas kohdistui varsinkin pienituloisiin kuntalaisiin tämän johdosta on kyllä pakko todeta se että sipilän hallitus on tehnyt vastuullista politiikkaa vastuullista talouspolitiikkaa kuntataloutta on pikemminkin pyritty vahvistamaan sen sijaan että olisi kaadettu näitä vastuita kuntien niskaan ja kehottaisin sdptä myös tutustumaan sdpn entisen valtiovarainministerin erkki liikasen lausuntoihin hän toteaa että kiky sopimuksen osuutta talouskasvuun ei voi vähätellä arvoisa
rouva puhemies täytyy kyllä sanoa että edustaja honkonen vei nyt sanat suusta ja olen todella hämmentynyt nimittäin eikö niin pääministeri että täällä sekä että eduskunnan tietopalvelun laskelmat osoittavat että tuloerot nyt kasvavat ja että te itse a studiossa myönsitte että teidän politiikkanne eriarvoistaa ja tuloerot kasvavat varmasti on nyt aivan selväksi käynyt että näin on

neuvottelemaan näistä asioista
kyllä edustaja viitanen vaikuttaa hyvin hämmentyneeltä kerta kaikkiaan mutta ei syytä tämmöiseen hämmennykseen kuitenkaan kyllä siellä mukana oltiin ja kieltämättä tein avauksen takuueläkkeen korottamisesta ja vetosin että siihen saataisiin tasokorotus ja se saatiin olisin toivonut vielä vähän korkeampaa korotusta mutta joka tapauksessa se oli jo kolmas korotus tällä kaudella ja mentiin oikeaan suuntaan edelleen suunnalla on hyvä jatkaa ja toivottavasti sille löytyy lähivuosina lisää tukea arvoisa puhemies mitä tulee lapsiperheisiin joihin edustaja lindtman tässä muun muassa viittasi hallitushan kohdistaa nyt tukensa nimenomaan kaikista köyhimpiin lapsiperheisiin kaikista köyhimpiin lapsiperheisiin pienimpiä äitiys isyys ja vanhempainrahoja korotetaan yksinhuoltajakorotusta korotetaan alempia päivähoitomaksuja lasketaan edelleen ja itse asiassa ne poistuvat tuhansilta pienituloisimmilta perheiltä minusta on kohtuutonta sanoa että että hallitus leikkaa pienituloisimmilta lapsiperheiltä kun nimenomaan sinne nimenomaan sinne kohdistetaan näitä apuja ei valtavan suuria mutta joka tapauksessa niillä on merkitystä kaikista pienituloisimmille perheille

puhemies aamupäivästä lähtien kiky sopimus on ollut kuin kirosana mutta kyllä sillä jonkinlainen merkitys on ollut täällä jo viitattiin siihen että suomen pankin pääjohtaja liikanen on todennut että kiky sopimuksen toimenpiteet purevat ja sen seurauksena pitkälti olemme kasvun uralla täällä on annettu ymmärtää opposition toimesta että kasvu johtuu euroopassa tapahtuneesta kehityksestä nousu on euroopassa tapahtunut jo vuosia sitten miksi suomessa vasta nyt ovat aikaisemmin sosiaalidemokraatit väittäneet jopa että kasvu johtuu siitä että viime hallituksen toimenpiteet nyt rupeavat puremaan kyllä täytyy sanoa että hyvällä tiellä ollaan menossa mutta

kun työllisyystilanne on nyt paranemassa tulevaisuuden avainkysymys on mielestäni siinä että saadaan paitsi koulutetuille huippuosaajille työtä myös alemman koulutuksen saaneille työtä sillä nykytodellisuudessa ei ole enää itsestään selvää että

tapahtui historiallisen suuri romahdus bruttokansantuotteessa noin kahdeksan prosenttia silloin pääministeri oli keskustasta ja valtiovarainministeri kokoomuksesta onko tämä sali nyt siis sitä mieltä että nämä kaksi puoluetta ovat vastuussa siitä vuoden kaksituhattayhdeksän romahduksesta ja mitään tekemistä ei ollut eurooppalaisella taloudella sen kanssa jos ollaan tätä mieltä silloin voi voi hyvällä omallatunnolla joku sanoa että tämä kolmen prosentin kasvu johtuu vain näiden kahden puolueen työstä mutta jos on eri mieltä silloin varmaan myöntää että eurooppalaisella talouspolitiikalla on ollut myös jotain merkitystä se on vetänyt suomen mukanaan niin kuin

aivan valtaosa taloustieteilijöistä ekonomisteista sanoo ja hallituksen rooli on ollut se että se ei ole ainakaan sotkenut tätä orastavaa kasvua arvoisa rouva puhemies sen verran korjaisin edustaja honkosta että ryhmäkoot pienenivät kataisen hallituksen aikana siihen oli erillismääräraha stubbin hallitus puolitti sen ja sipilän hallitus leikkasi pois ja sen jälkeen ryhmäkoot ovat lähteneet uudestaan nousuun

arvoisa puhemies aloitan nyt kuitenkin kun tuo aika aika lähti jo käyntiin vaikka tässä tuntuu kiivasta keskustelua olevan toivon hallituspuolueet kun vastaatte että kun meitä on täällä useampi puolue eli jos puhutte sdplle niin älkää sanoko aina oppositio meillä on vähän omanlaisia painotuksia itse kullakin mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä että pääministeri puhui että julkisen ja yksityisen perheen talouteen jää jonkin verran enemmän en tiedä kuinka kovaa huutaisin että kuulisin oman ääneni edes mutta joka tapauksessa ihmisiä kiinnostaa eniten se mitä heille jää jää elämiseen nyt samaan aikaan asumisen kulut nousevat kiinteistöveron ja öljylaskun myötä ainahan sitä katsoo jokainen kukkaroaan kokonaisuutena että jos toisaalta viedään ja toisaalta pakolliset menot nousevat niin ei se elämä siitä yhtään helpotu tähän pyytäisin teidän vastaavan miten sitä on pohdittu sitten olisin kysynyt nyt kun orpo orpo tuli takaisin kysyin aikaisemmin koska me saamme sen selvityksen maahanmuuton kustannuksista joka on hallitusohjelmassa ette vastannut siihen viimeksi

hyvin että keskustelu tuloeroista on hyvin tärkeä mutta kun puhutaan lapsiperheistä ja lapsista niin minun mielestäni kohtalonkysymys on se miten pystytään tulevaisuudessa takaamaan ja turvaamaan että meidän peruskoulumme antaa tasavertaiset edellytykset kaikille lapsille me olemme nähneet aika pitkään kehityksen missä perheen tausta näkyy lasten oppimistuloksissa tämä hyvät kollegat ja arvoisa hallitus varsinkin on kohtalonkysymys koko tälle kansakunnalle miten saadaan koulu taas tarjoamaan tasavertaiset edellytykset kaikille lapsille

täällä on käyty erittäin hyvää keskustelua budjetin tulonjakovaikutuksista ja myöskin tuloerojen kasvusta talouskasvun aikana on selvää että silloin kun talous kasvaa niin ne ihmiset jotka ovat siellä työelämässä mukana pääsevät nauttimaan talouskasvun hedelmistä mutta sen sijaan sellaisten ihmisten jotka ovat perusetuuksien varassa esimerkiksi sairauspäivärahan varassa tarvitaan poliittisia päätöksiä jotta he pääsevät talouskasvusta nauttimaan ja ikävä kyllä yksi suurimpia syitä minkä tähden tätä tuloerojen kasvua indeksijäädytykset ja näitähän hallitus ei ole perumassa elikkä vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista saakka indeksijäädytykset tulevat vaikuttamaan lapsilisien kohdalla on laskettu noin seitsemänkymmentä miljoonaa euroa kansaneläkkeitten kohdalla kuusikymmentä miljoonaa euroa elikkä

arvoisa rouva puhemies edustaja essayah te unohdatte sen että hallituksen tavoitteena on myös velkaantumisen taittaminen ja sen aikaansaaminen että suomi ei velkaannu enää lisää ja että pystymme myös vähentämään velkaa näin ollen talouden kasvu täytyy ottaa meidän yhteiskuntaan myös niin että me pystymme toteuttamaan tuon velkaantumisen taittamisen ja laskuun kääntämisen eihän tämä tässä suhteessa helppo tie ole kun hallitus aloitti niin ei tämä ole ollut neljän vuoden projekti tämä on varmasti kahdeksan ja kymmenen vuoden mittainen asia jotta suomen talous saadaan kestävälle uralle tässä mielessä kyllä tämäkin pitää muistaa kaiken kaikkiaan kiitos muuten pääministerille erinomaisesta selvityksestä joka liittyy myös lomaraha ja verotuksen kompensaatioon sekä myös tähän eriarvoistumiskysymykseen se selvensi selvensi kyllä

puhemies tänään on käyty hyvää keskustelua siitä miten eriarvoisuus on on lisääntymään päin on hyvä että pääministerikin on tämän itse nyt todennut toivon todella että tässä budjetissa olisi vielä pontevammin puututtu tähän nyt työn verotusta kevennetään se varsinkin pienituloisten työn verotuksen keventäminen on sinänsä hyvä asia mutta se jättää ulkopuolelleen ne ihmiset jotka elävät pelkkien etuuksien varassa sen takia tarvittaisiin myös kunnallisveron perusvähennyksen korottamista se auttaisi niitä ihmisiä joilla ei ole ollenkaan työtuloja me tiedämme että nämä ovat kaikkein tiukimmilla alkuviikosta uutisoitiin kuinka osa ihmisistä ei pysty enää maksamaan sairaala ja terveyskeskusmaksujaan ja näiden määrä on on lisääntynyt se se on suoraa seurausta hallituksen politiikasta lääkkeiden ja sairasmatkojen

rouva puhemies varmasti on totta että hallituksen toimet eivät yksin ole olleet tässä mutta me jäimme paljon perään eun ja muun maailman talouskasvusta ja tarvittiin toimia sen eteen että pääsimme kuromaan kiinni tätä muiden kasvua sen takia osana näitä toimia työntekijät työnantajat työmarkkinajärjestöt tekivät kilpailukykysopimuksen jossa määräaikaiset lomarahojen leikkaukset tehtiin tässä salissa on tänään jo useamman kerran tullut toteen näytetyksi se että ainoastaan vasemmistoliitto vastusti kiky sopimusta ja myös vihreät sitä kannattivat niin kuin keskustelussa on esille tuotu lapsiperheistä on puhuttu varhaiskasvatusmaksut laskevat yksinhuoltajakorotus lapsilisiin opintotukeen perhekorotus maksuton vaka kokeilu perhevapaauudistus vanhempain isyys ja äitiysrahat nousevat kysyisin ministeri orpolta kun te tunnette budjettinne hyvin olivatko tässä kaikki ne hyvät toimenpiteet joita lapsiperheille tulee

arvoisa rouva puhemies se oli suorastaan hävytöntä että vain julkisen sektorin palkansaajilta leikattiin lomarahat tämän sekä hallitus että

kun täällä siitä kysyttiin niin puheenjohtaja rinne kannatti kilpailukykysopimusta ja sakssahan teillä on yksin valta ja sielläkin hyväksyitte sen tähden sanoisin teille että lopettakaa puhuminen tästä asiasta

puhemies edustaja kankaanniemi on tärkeätä nyt muistaa miten tämä koko tarina kulki eteenpäin elikkä tässä lähdettiin liikkeelle pakkolaeista hallitus toi pakkolait taisi olla silloin sellainen puolue kuin perussuomalaiset hallituspuolueena ja taisi olla kankaanniemikin ja sitten sen jälkeen kun pakkolait vietiin eteenpäin hallitus vaati hallitus nimenomaan vaati ja valtiovarainministeri ja kokoomuspuolue että julkisen sektorin pienipalkkaisilta ihmisiltä viedään jotakin on se sitten lomapäiviä tai lomarahat mutta viedään jotakin enemmän kuin muilta ja näin kävi käytännössä näin kävi käytännössä ja tämä on minusta nyt syytä tunnustaa niin kuin olen sanonut aikaisemminkin sosiaalidemokraattinen puolue on kannattanut yhteiskunnassa sopimista aina ja kannatamme tästä eteenpäinkin

hallitus vaati sitä että lomarahoja tai jotakin muuta leikataan julkisen sektorin työntekijöiltä enemmän kuin muilta sillä ei ole mitään tekemistä kilpailukyvyn kanssa se oli täysin epäoikeudenmukainen toimi ja nyt hallituksella on mahdollisuus korjata

arvoisa puhemies minun mielestäni hallitus on tehnyt hyvää työtä ja siitä erityinen kiitos pääministerille ja varapääministerille tämä kiky sopimus on siinä mielessä ollut hyvä että sehän on palauttanut suomen kilpailukykyä ja edustaja tuppurainen oli täysin oikeassa että suomen tämänhetkinen talouden kasvu ja hyvä tilanne johtuu maailmalla hyvin menevästä taloudesta erityisesti euroalueella menee hyvin ja euroopan keskuspankki tukee sitä kuudenkymmenen miljardin ostoilla kuukausittain tästä meidän on syytä olla iloisia mutta jos me emme olisi tehneet näitä kiky ratkaisuja niin suomen vienti ja työllisyys eivät olisi tässä kunnossa ehdotankin pääministerille että me ottaisimme tarkempaan seurantaan vaihtotaseen vuonna kaksituhattakaksi

kaksitoista miljardia positiivinen ja se putosi seitsemäntoista miljardia euroa jonkun pitää täälläkin herätä tekemään rahaa koska rahaa ei voi jakaa ellei sitä joku tee tämä vaihtotase nyt olla pikkusen positiivinen heinäkuussa mutta tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota sillä ulkomainen nettovelka ei vähene ennen kuin vaihtotase on reilusti plussalla
arvoisa puhemies edustaja nylander oli aivan oikeassa siinä että meillä kohtalonkysymys on se että pidetään lapsista huolta ja pidetään huolta siitä että meillä on yhdenvertainen koulu sen takia rkp haluaa vastuullisena oppositiopuolueena ja myös rakentavana oppositiopuolueena edelleen

yksinhuoltajakorotuksen välillä nyt tilanne on se että jos yksinhuoltaja saa toimeentulotukea niin hän ei hyödy siitä yksinhuoltajan korotuksesta siis lapsilisäkorotuksesta yhtään tämä ei ole oikein ja tätä pitäisi myös purkaa mutta sitten tähän talouden suureen kuvaan mikä on nyt hallituksen näkemys tästä

rouva puhemies suomi on tyypillisesti valtio jonka hyvinvointi riippuu siitä onko meidän vientiteollisuutemme hyvässä kunnossa suomen vientiteollisuuden luvut ovat kasvaneet todella hyvää vauhtia ja satamissa tänä päivänä tapahtuu siellä on selvästi tapahtunut uuden työvoiman rekrytointia voimakkaasti kohtuullisen hyvillä palkoilla suuret investoinnit näkyvät jo nyt suomalaisessa yhteiskunnassa metsäteollisuus kemianteollisuus metalliteollisuus ict ala kaikilla teollisuuden päätoimialoilla on suomessa vahva kasvu tämänhän totesi kahdeksas päivä syyskuuta viime perjantaina suomen pankin pääjohtaja erkki liikanen tuossa pikkuparlamentin auditoriossa pitämässään esitelmässä erinomainen esitelmä ja olen hyvin murheellinen siitä että demarien ja muun opposition johtajat siellä loistivat poissaolollaan ilmeisesti teillä on sen tautta hieman vääriä tietoja mutta erkki liikasta olisi teidän kaikkien kannattanut käydä kuulemassa niin olisitte tienneet missä tämä suomen talous menee ja yksi asia vielä lopuksi arvoisa puhemies on tärkeää muistaa se että tämä saavutettu asema vientimarkkinoilla pitää ansaita joka päivä ei ole olemassa muuta keinoa kuin pysyä hyvässä kunnossa ja myydä tavaraa eurooppaan

arvoisa puhemies me voimme käydä vaikka kuinka moneen kertaan läpi tämän lomaraha asian mutta täällähän on mustaa valkoisella mustaa valkoisella ja kun kerran näyttää olevan niin että edustaja ei tätä enää kannata niin tämä on helposti muutettavissa tämä on helposti muutettavissa ja tein siitä esityksen ryhmäpuheenvuorossa perutaan näitä muutamia muutamia uusia veroetuja joita olette suunnitelleet omille ja se raha käytetään siihen että palautetaan opettajien ja hoitajien lomarahat miltä kuulostaa kokoomus uskon että miljonäärit kyllä ymmärtävät mutta ahkerat hoitajat ja opettajat kiittävät arvoisa pääministeri olette paljon puhunut tästä verotuksesta

kertokaa miten hallitus on päätynyt siihen ja mikä arvovalinta on sen taustalla että ensi vuonna pitää kiristää juuri niiden perheiden verotusta jotka elävät ruuhkavuosia ja ovat juuri pieni ja keskituloisia ja jotka joka aamu laittavat ne housut tai hameen päälle ja lähtevät töihin ja ja tekevät pitkää päivää ja pitävät pyörät pyörimässä

mitä kerrottavaa teillä on heille puhemies
ihmettelen tätä miten sosiaalidemokraattien ja erityisesti edustaja lindtmanin ääni kellossa on muuttunut nyt vaaditaan että tämä lomaraha asia korjataan aikaisemmin olette sanoneet että on parempi että hallitus ei puutu työmarkkina asioihin

arvoisa arvoisa puhemies juuri näin hallitus oli se joka aivan ennenkuulumattomalla tavalla otti vallan otti vallan ajaa näitä erityisleikkauksia teki lakiesityksen

olisi lomarahaleikkausten lisäksi vielä asetettu katto

miten työsuhteen eduista voidaan sopia ja lähetti sen eteenpäin lausunnoille hallitus otti vallan ajaa tätä erityisleikkausta arvoisa edustaja kivelä hyvä kokoomus valtiovarainministeri orpo teillä on valta tämä myös perua lyödään kättä päälle otetaan myös opettajat ja hoitajat tähän kasvuun mukaan perutaan yhdessä heidän

rouva puhemies itse kilpailukykysopimus oli totta kai kokonaisuudessaan suomelle suomalaisille isänmaalle myönteinen asia kuka kiistää itse kilpailukykysopimus vasemmistoliittoa lukuun ottamatta katsomme niin tässä salissa oli hyvä asia miten nämä kilpailukykysopimuksen eri osaset niin kuin itse sanoin komponentit sitten tulivat tähän sopimukseen kaikki tiedämme että ei hallitus silloin alkuvaiheessa kun puhuttiin vielä yhteiskuntasopimuksesta ja niin edelleen lähtenyt ajamaan lomarahojen leikkausta

puhemies kyllähän tämän kilpailukykysopimuksen perimmäinen tarkoitus oli toteuttaa mittava tulonsiirto suomalaiselle yrityselämälle se kustannettiin se maksatettiin julkisen sektorin työntekijöillä kahdella tavalla leikkaamalla suoraan sairaanhoitajien opettajien lähihoitajien lomarahoja sekä sitä kautta että vaikutus julkiseen talouteen on heikentävä se siis entuudestaan lisää painetta karsia rahoitusta julkisista palveluista ja sitä kautta heikentää myöskin sitä työelämää ja sitä arkea jossa nämä työntekijät päivänsä viettävät se on totta että vasemmistoliitto alusta asti on suhtautunut kriittisesti tähän sopimukseen me emme usko että suomi pärjää palkkakilpailussa jos katsoo miten työvoimakustannukset ovat kehittyneet muissa euroopan maissa on selvää että tämä väitetty hintakilpailukykyero olisi korjaantunut myöskin ilman näin rajuja palkanalennuksia jotka hyvin todennäköisesti nyt johtavat

arvoisa puhemies on todella vientivetoinen maa ja me emme me emme nouse itseämme hiuksista vetämällä vaan viennin täytyy käydä minusta teema kasvu kuuluu kaikille on erinomainen teema oecdssä ma ri kiviniemi joka johtaa tätä tätä lohkoa puhuu osallistavasta talouskasvusta inc usive growth suomen pankkikin on tutkinut osallistavaa talouskasvua minusta se on hyvä termi ja ymmärrän että sipilän hallitus juuri tätä tavoittelee että ottaa ihmiset mukaan talouskasvuun osallistaa heidät työhön ja myöskin heidän oma panoksensa tulee mukaan pidän erittäin hyvänä että hallituksella on sosiaaliturvan kokonaisuudistus ja että teillä on tekeillä myöskin verotuksen tiekartta jolla katsotaan verotuksen työn ja yritysten verotuksen tulevaisuuden haasteita eikö pääministeri niin ole että nämä osaltaan mahdollistavat että me voimme tätä osallistavaa talouskasvua viedä eteenpäin suomessa ja kaikki suomalaiset nousevat nousuvesi nostaa kaikkia laivoja arvoisa

rouva puhemies kyllä varmasti tavallista katsojaa hämmentää tämä jankkaaminen asioista kerta toisensa jälkeen ja se kuinka nämä osatotuudet keskustelun kuulostamaan vielä ihmeellisemmälle pääministeri totesi että julkisen alan työntekijöitten

kaiken kaikkiaan neljä euroa plussaa työntekijälle joka ansaitsee kaksituhattaviisisataa euroa siis plussaa täällä toisaalla puhutaan aivan muusta sitten haluaisin tähän ryhmäkotiasiaan tuoda näkökulman itsekin vierailin kiuruvedellä päiväkodissa ja siellä hoitajat kertoivat että ryhmät eivät ole kasvaneet että vuorotyön lisääntyminen johtuu siitä että yhä useampi on saanut töitä vuorohoitotarve on lisääntynyt ja se jakaantuu sitten ympäri vuorokauden he vain toivoivat että kunnilla on resursseja antaa hoitajia sinne työhön me olemme hoitaneet että kunnilla on resursseja kun kuntien talous on

ystävät
arvoisa puhemies kun olemme kerran kaikki täällä lähes samaa mieltä siitä että lomarahaleikkaukset ovat epäoikeudenmukaisia niin nyt on varmaan hyvä aika myöskin perua ne mutta olen todella huolissani köyhistä ikäihmisistä heidän keskuudessaan on tällä hetkellä todellista puutetta heidän rahansa eivät riitä enää inhimilliseen elämään hallitus hehkuttaa tätä

takuueläkkeen korotusta mutta mutta toisaalta indeksijäädytykset sosiaalietuuksien heikentämiset lääkekorvausten leikkaukset ja erilaiset maksukorotukset vievät tämän takuueläkkeen hyödyt miinuksen puolelle liian monet eläkeläiset kertovat minulle joutuvansa valitsemaan ruuan ja ja lääkkeiden välillä ja yhä useampi eläkeläinen on jopa leipäjonossa mitä minä sanon näille näille suomen rakentajille sanonko että odottakaa vaan rauhassa juho saaren työryhmän tuloksia

arvoisa puhemies tämän keskustelun ohessa voisi kyllä kysyä myös myös sitä millaisen suomen me oikein jätämme tuleville sukupolville mutta mutta tähän talouskehitykseen liittyen talouskehityksessä yksi peruslähtökohta on kuitenkin se että ei ole hyvinvoivaa suomea ilman että koko suomi on on mukana koko maallahan on valtavasti voimavaroja ja potentiaalia jotka hyödyntämällä saamme koko kansantalouteen vauhtia ja kun tilanne on se että julkinen talous jakaantuu aluetalouksiin on kaikkien maakuntien työllisyys meille ja koko maalle äärettömän tärkeää tässä hallitus on onnistunut erinomaisesti koko maan työllisyystilanne on parantunut oleellisesti esimerkiksi kahden vuoden takaisesta tilanteesta eli hallitus on pystynyt panostamaan tämän koko maan kehittämiseen biotalouteen sen investointeihin yritysten rahoitukseen väyläinvestointeihin kuntien talouden vahvistamiseen maakunta ja sote uudistukseen ja niin edespäin hyvää työtä hallitukselta

ärade talman edustaja jokinen totesi tämän päivän alussa että rakenteelliset uudistukset ovat pääosin jääneet tekemättä ja näinhän valitettavasti on onneksi kuitenkin kansanvälinen talous vetää nyt iloisesti voitu huomata huomata että perhevapaiden uudistus etenee toivottavasti sen sen sanotaan reunaehdot ovat kunnianhimoiset maakuntauudistuksen sen sijaan soisi kyllä kyllä joutuvan jäähypenkille sen seuraukset eivät liene tämän kokonaisuuden kannalta edulliset ministeri orpo puhui tuossa ilmastosta ja kehitysavusta ja nämähän liittyvät oleellisesti yhteen edellisen hallituksen aikana jossa kokoomus oli kuskin paikalla päästökaupasta saadut tulot ohjattiin ilmastotyöhön kehitystyöhön ja tämä oli hyvinkin hyvinkin hieno tapa suoraan linkittää päästöt niihin jotka niistä eniten kärsivät tämä hallitus kuitenkin muutti tämän periaatteen ministeri rehn ehdotti että että sen sijaan että tulot viedään päästölähteeseen ne ohjattaisiin uudistuksiin jotka tähtäävät päästöjen leikkaamiseen

arvoisa puhemies tällä viikolla olemme saaneet kuulla talousalan huippuyksikön perustamisesta suomeen se on mielestäni todella hyvä uutinen kiitos pääministeri sipilä tästä hienosta teosta täällä on paljon puhuttu pienituloisten verotuksesta tänään mutta itse olen huolestunut osaajista ja hyvin koulutetuista ihmisistä muun muassa vero oikeuden professori heikki niskakangas on nostanut aika ajoin keskusteluun progressiomme suuruuden ja sen että tietyillä tuloluokilla progressio on jopa kaksinkertainen ja puhun nyt solidaarisuusverosta ja raippaverosta kysyisin pääministeri sipilä teiltä olisitteko valmis palaamaan vielä näihin kysymyksiin tämän hallituskauden aikana

arvoisa rouva puhemies täällä on kovasti vaadittu erilaisten sopimuksien perumisia ja uusimisia minusta siinä on myös riski kun suomi on sopimusyhteiskunta niin pitää kunnioittaa sopimuksia tai siinä saattaa käydä kuin anne mattilan laulussa että kun perutaan häät niin perutaan veljen bändin keikka ja perutaan pitopalveluyritys

se on tuonut kuntien talouteen merkittävää plusmerkkiä meillä se näyttää kymmentä prosenttia kasvu kuuluu kaikille niin kuin on sanottu metsän kasvu kuuluu metsänomistajille merkittävälle osalle mutta kysyisin pääministeriltä onko teillä huolta nyt euroopan unionin näkemyksestä mitä suomalaisille metsille on käymässä lulucf asetuksessa

arvoisa puhemies suomen talous kasvaa ja hyvä niin mielestäni keskustelu siitä kenen ansiota se on tai kenen ansiota se ei ole ei ole hyvää keskustelua talous kasvaa ja hyvä niin hallituksella on hyvin kunnianhimoinen prosenttia joka tällä hetkellä ei ole laskelmien mukaan toteutumassa tarvitsemme perhevapaauudistuksen ja hyvä että se on tulossa tarvitsemme sosiaaliturvajärjestelmän pikaisen uudistamisen mutta tarvitsemme myös paikallista sopimista ja haluaisinkin kuulla tähän liittyen ministereiltä onko tämän paikallisen sopimisen kanssa tarkoitus edetä vielä tällä hallituskaudella

mennyttä ruoditaan monella tavalla niin kuin olemme tässä todistaneet ruotiminen on siitä hyvä esimerkki meikäläiselle se mitä edustaja zyskowicz kertoi ja mitä pääministeri sipilä kertoi yhteen pantuna näyttäytyy niin kuin se asia on on ollut no siitä ollaan varmaan eri mieltä minusta on hyvä tunnustaa että talouden vahvan nousun takana on monia monia tekijöitä mutta yhtä lailla pitää kyllä tunnustaa suomen pankin pääjohtajan ja tutkijoitten tapaan se että kyllä kiky sopimus on tässä suhteessa erittäin keskeinen tekijä että näin vahvassa nousussa ollaan mitä tulevaisuuteen tulee niin kyllä perusasiat täytyy pitää aina kirkkaina mielessä kun käydään kamppailua köyhyyttä vastaan ja eriarvoisuutta vastaan niin siinä kamppailussa työllisyyden nostaminen korkealle on on kiistämätön perusasia kun on vahva työllisyys ja vahva valtiontalous niin niillä voidaan pitää köyhyys kurissa ja eriarvoisuus niin pienenä kuin suinkin mahdollista ja jatkossakin pitää hallituksen

arvoisa puhemies tässä on aikaisemmin tullut keskustelussa esiin miten pienituloisia ja erityisesti lapsiperheitä kohdellaan tämän hallituksen aikana no haluaisin muistuttaa siitä että nimenomaan tämä että ihmiset siirtyvät työttömyydestä työn piiriin johtaa siihen että heidän tulonsa kasvavat nämähän esimerkiksi olivat jääneet tässä vasemmistoliiton eduskunnan tietopalvelusta tilaamassa laskelmassa kokonaan pois toki jos muuttujat itse valitaan niin sellaisia tuloksia saa tuossa juuri katson tilastokeskuksen tilastoa tuloeroista nämä luvut eivät kyllä näytä samoilta samoilta näitäkin on hyvä hyvä verrata on myös hyvä hyvä saada sitten sellaiset laskelmat joissa on todellakin myös nämä työllisyysvaikutukset varhaiskasvatusmaksujen alentamiset ja muut huomioitu mutta sitten on opiskelijoista puhuttu paljon esimerkiksi opintotukeahan muutetaan sitä mallia niin että nimenomaan pienituloisten opiskelijoitten tulot kasvavat suurin osa opiskelijoista voittaa tässä opintotukiuudistuksessa monta muutakin uudistusta on tehty jotka nimenomaan pienituloisia auttavat ja on aivan oikein että meillä valtion

maksaa se on oikein
arvoisa puhemies kun edellisellä kaudella teimme mittavat julkisen talouden säästöt niin ne arvioitiin joka kerta oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ennen kuin budjettiesitys annettiin erityisen huomionarvoista kyllä oli että sopeutukset olivat merkittävät yli kolminkertaiset tähän kauteen verrattuna ja silti ne tehtiin niin että tuloerot eivät kasvaneet siis kaikki oikeasti pyrittiin pitämään mukana nyt tällä hallituskaudella tehtyjen päätösten epäoikeudenmukaisuus on osoitettu riippumattomien arvioijien toimesta ja me tiedämme että eriarvoisuutta on kasvatettu vaikka retorisesti kuinka puhuttaisiin talkoista ja kaikkien osallistumisesta erityisesti että pääministeri nyt kyseenalaisti täällä eduskunnan ja valtiovarainministeriön kyvyn tuottaa relevanttia vertailutietoa silloin kun tehdään demokraattisia päätöksiä ensi keväänä ei päätetä tästä budjetista siitä päätetään nyt lisäksi ehkä olisi hyvä huomata että etla on kyllä tutkinut myös kikyn vaikutuksia tähän talouskasvuun ja ne on osoitettu jollain tavalla kuitenkin rajallisiksi meillä on siitäkin tietoa olemassa

arhinmäki vielä ennen pääministeriä
rouva puhemies edustaja jarva antoi jotenkin ymmärtää että eduskunnan tietopalvelu olisi tehnyt tarkoitushakuiset laskelmat tai että vääriä asioita olisi tilattu eduskunnan tietopalvelulle lisättiin resursseja juuri sen vuoksi että sieltä saadaan puolueetonta tietoa ettei tarvitsisi keskustella siitä ne laskettu oikein vai väärin vaan voidaan tehdä niiden perusteella analyysiä kun valtiovarainministeriö tulee samaan tulokseen niin on erittäin kummallista että hallituspuolueet yrittävät ohittaa nämä kiusalliset laskelmat kyseenalaistamalla laskelmien tekijät eduskunnan ja valtiovarainministeriön pitää nähdä mitä näissä laskelmissa kysyttiin niissä kysyttiin mikä on hallituksen päätösten vaikutus tuloeroihin

kaksi eri kanavaa joista se tulee ja tämä on se johon hallitus ja eduskunta

josko minuutti riittäisi tästä edespäin kun sovittiin äsken viidestä minuutista pääministeri saa ilman muuta vielä seuraavankin puheenvuoron

lomarahaleikkaus olimme kiky sopimuksesta tässä salissa käsittääkseni lopulta yksimielisiä mutta vasemmistoliitto vastusti sitä

olisiko työajan pidentäminen oikeudenmukaisempi keino olen edustaja zyskowiczin kanssa täsmälleen samaa mieltä että työajan jatkaminen per päivä olisi ollut paljon oikeudenmukaisempi keino mutta kyllä kai me nyt kunnioitamme sitä sopimusta mikä on on tehty sitten lapsivähennyksestä lapsivähennys tehtiin kahdeksi vuodeksi ja valtiovarainvaliokunta omassa mietinnössään kertoi että vähennyksestä on syytä luopua siirtymäkauden jälkeen ja tässä on sdpn edustajien nimet alla ja tässä on kdn edustajan nimi alla sen vuoksi me olemme korottaneet vanhempainrahoja ja yksinhuoltajakorotusta ja varhaiskasvatusmaksut poistuvat noin seitsemältätuhannelta perheeltä

arvoisa puhemies kiitos tästä puheenvuoromahdollisuudesta muutama kommentti ensinnäkin kasvu lähti liikkeelle todella niin kuin edustaja rinne totesi keväällä viisitoista mutta se oli kotimaiseen kysyntään ja rakentamiseen perustuvaa heikkoa kasvua laaja alainen vahva kasvu lähti loppuvuodesta kuusitoista jolloin vienti lähti vetämään ja ja investoinnit jälkeen lähteneet liikkeelle se on se merkittävä muutos ja uskallan väittää että kilpailukykysopimuksella on ollut oma vaikutuksensa siihen että se vienti lähti vetämään tuli näkymä kilpailukyvystä ja tämä on minusta aivan kiistatonta kilpailukykysopimus siis toimii sen tavoitteiden mukaisesti seuraava asia on se että sdp tuki kilpailukykysopimusta tässä salissa ja myöskin myöskin piti sitä hyvänä ja ja kolmas on se että työmarkkinajärjestöt tekivät sen sisällön te tunnette työmarkkinajärjestöt tiedän te tiedätte että jos heille se sisältö ei olisi sopinut he eivät olisi niin sopineet niin se maailma vaan menee me kunnioitamme sopimusyhteiskuntaa sitä päätöstä jonka työmarkkinajärjestöt ovat tehneet me olemme tehneet oman osamme joka oli merkittävä työn verotuksen verotuksen keventäminen tai kompensointi jotta kenenkään työn verotus ei kiristy tämä on näin ja tämä on faktaa vielä arvoisat sdpn edustajat olette kovin ärhäköinä täällä mutta kyllä ne omat eväät ovat kovin kovin ohueksi jääneet kävin sitä teidän seitsemän kohdan listaanne läpi mutta en päässyt yhteenvetoon ne ovat hyviä asioita hallitus on melkein kaikissa niissä liikkeellä tai tehnyt ne mutta missä ne teidän omat eväänne olivat haukkuja tulee ja kaikki on tehty päin mäntyä mutta talous kasvaa työllisyys kohenee meillä on mahdollisuus turvata tulevaisuutta tällä kehityksellä ja teillä ei ole mitään

kiitos että kävitte ne meidän seitsemän kohtaa läpi nyt tässä keskustelussa me olemme toimittaneet aika monta kertaa teille erilaisia vaihtoehtoja vaihtoehtobudjetin muodossa erilaisten työllisyyteen ja ja talouskasvuun liittyvien esimerkiksi yrittäjyyteen liittyvien asioiden näkökulmasta mitään niistä ei ole hallitus oikeastaan konkreettisesti lähtenyt viemään eteenpäin mutta halusin sanoa tässä yhteydessä arvoisa valtiovarainministeri että niin monta keskustelua olen käynyt työmarkkinaosapuolten välillä sekä työnantajapuolella että palkansaajapuolella tähän kiky että tiedän tarkalleen hallituksen roolin siinä ja nimenomaan kokoomuspuolen roolin siinä miten lähdettiin liikkeelle tässä pakottamisessa jotta saatiin julkiselta sektorilta leikattua näiltä pienipalkkaisilta ihmisiltä lomarahoja tai jotain vastaavaa se on nimenomaan teidän vastuullanne nyt te voitte korjata tämän asian antakaa riittävästi resursseja kunnan ja valtion viranomaisille niin että he voivat peruuttaa tämän

arvoisa puhemies olen suorittanut tässä semmoista aktiivista katumista ja siksi ollut hiljaa mutta nyt

täällä ja sitten kiitetään hallitusta ja se kuuluu kaikille mutta kysyisin yritystuista suomessa on paljon alueellisia eroja rannikot ja asutuskeskukset pärjäävät hyvin mutta maaseudulla menee huonosti siellä on olemassa olevaa teollisuutta ja ja yritystä mutta nämä yritystuet monta kertaa syövät sen vanhan osaamisen kilpailukyky vääristyy pääministeri on sanonut että työryhmä perustetaan milloin se tulee ja milloin puututaan tämmöisiin vääristymiin minulla olisi paljon esimerkkejä siitä mitä on tapahtunut täällä kentällä

herra puhemies minulla on yksi yksityiskohta budjettiriihestä ja budjetista joka erityisesti kiinnostaa se koskee pakolaiskiintiötä ennen budjettiriihtä kokoomus ja ministeri risikko ilmoittivat että he ajavat pakolaiskiintiön korottamista tätä ei tapahtunut mutta budjettiriihen jälkeen te pääministeri sipilä sanoitte että olette valmis

korottamaan pakolaiskiintiön peräti kahteentuhanteen tätä ministeri risikko kommentoi että kiva kuulla ei saatu tukea budjettiriihessä ja hän on sanonut uudestaan että tämä asia pitäisi avata nyt hallituksessa mukana oleva prosenttijengi on ilmeisesti ottanut hallituksen panttivangikseen takiaisena roikkuu hallituksen mukana kun oppositiosta myös vasemmistoliitto sosiaalidemokraatit vihreät rkp ja kristillisdemokraatit ovat ilmoittaneet että ovat valmiita korottamaan pakolaiskiintiötä kysymykseni kuuluu oletteko te pääministeri sipilä ja valtiovarainministeri orpo tosissanne

arvoisa herra puhemies edustaja lindtman puhui että on mustaa valkoisella siitä

haluaisin nähdä sen ekn ja sakn työmarkkinasopimuksen jossa sanotaan että pakotettiin tekemään tällainen ratkaisu se olisi aidosti mielenkiintoista nähdä toisaalta puhuitte siitä että että nyt voitaisiin aidosti korvata tämä tällainen julkisen sektorin työajan pidentämisellä tehkää se sanoitte olisitteko sitä mieltä että tämä pitäisi nyt tehdä ja antaa jonkinlainen määräys siitä vai olisiko se sittenkin sellainen työmarkkinaosapuolten välinen keskustelu että siellä nostettaisiin se työajan lisäys kahteenkymmeneen minuuttiin enkä kuullut myöskään edustaja rinteeltä kun te sanoitte että rahaa tulee rikkaille juuri tämän yrittäjävähennyksen puolesta

puhemies yrittäjävähennys viisi prosenttia hallituksen asettamalla tavalla tarkoittaa käytännössä sitä että kaksi ylintä desiiliä näistä yrittäjistä hyötyy yli puolet siitä rahasta joka on toistasataa miljoonaa euroa rahoista jotka tähän yrittäjävähennykseen on kohdennettu kaksi ylintä desiiliä apteekkarit ovat kertoneet apteekkarit muutaman miljoonan tuloinen apteekkari tienaa kaksikymmentäviisituhatta euroa puhtaana käteen tällä mallilla kahtenakymmenenäviitenätuhantena puhtaana käteen miljoonatuloisille apteekkariliiton mukaan apteekkarit hyötyvät tästä keskimäärin viisituhattaseitsemänsataa euroa ette kai te voi väittää tämä on nimenomaan se yrittäjävähennyksen vaikuttava tekijä tähän suomalaisen yhteiskunnan eriarvoisuuteen jos olisi tehty vaikka sillä tavalla että olisi puolitettu tämä raha laitettu käyttöön sinne pienemmälle vaikuttaa yrittäjien eriarvoiseen

pääministeri nosti esiin huolen siitä että meillä on peruskoulun jälkeen joukko nuoria jotka eivät eivät pääse eteenpäin ja joiden työllisyysaste on hyvin alhainen se on aivan totta ja kannan samaa huolta täällä keskustelussa tuli myös esille se kuinka peruspalvelut ovat pienituloisten näkökulmasta äärimmäisen tärkeitä ja myös tässä eriarvoistumiskeskustelussa

ja varhaiskasvatus on se joka nimenomaan tasaa lasten mahdollisuuksia pärjätä tulevaisuudessa taustoista riippumatta ja vähentää eriarvoisuutta
vastauspuheenvuoro edustaja ala nissilälle ilmeisesti

puhemies kyllä mielestäni edustaja rinne leimaa nyt yrittäjää aivan väärällä tavalla tässähän on kysymys siitä että edellisellä vaalikaudella yritysverotusta alennettiin voimakkaasti ihan oikein kahteenkymmeneen prosenttiin nyt tämä vähennys annetaan yrittäjille jotka pääsääntöisesti niin kuin edustaja jaskari toteaa ovat hyvin pienituloisia yrityksiä katsokaapa katsokaapa tilastoja on totta kai hyvä että yrittäjyyttä myös yksinyrittäjyyttä vahvistetaan tällä tällä verovähennyksellä ja että hekin

jo muutoin voihan apteekkari perustaa osakeyhtiön sitä kautta päästä sitten tähän mukaan tai tai joku muu yrittäjä tässä tässä on kysymys vain tasavertaisesta yrittäjien kohtelusta ja nimenomaan pienten yrittäjien kannustamisesta ja tämä

edustaja

arvoisa puhemies ja puheenjohtaja vielä kerran siis yrittäjävähennys on täysin epäonnistunut siinä tavoitteessa jota täälläkin markkinoidaan että sillä mukamas autettaisiin pienituloisia yrittäjiä heistä suurin osa tienaa alle kymmenentuhatta euroa ja on ansiotuloverotuksen piirissä koska se on heille edullisinta tosiasia on eduskunnan tietopalvelun tietojen mukaan että yrittäjävähennys valui kahteen suurimpaan tulokymmenykseen eli apteekkareille ja nyt uusimpana tapasin eräänä päivänä pääomasijoittajia joilla historiallisista syistä on kommandiittiyhtiöt ja he erittäin noloina vastasivat että juu hekin ovat nyt saaneet nämä erittäin suurituloiset kymmeniätuhansia viikossa ansaitsevat tämän teidän yrittäjävähennyksenne jota mainostatte että se menee muka suutareille ja fysioterapeuteille

pitäisi käyttää alvin alarajan nostoon aidosti yksinyrittäjiä ja pienituloisia yrittäjiä auttavasti

puhemies haluan muutaman sanan sanoa tästä kilpailukykysopimuksesta koska minullakin on siitä muistikuva aina lähtien siitä kun sak järjesteli kymmenentuhannen ihmisen mielenosoituksen muistan sen tilaisuuden hyvin koska minulla ei ole koskaan ollut niin monta kuulijaa kuin siinä tilaisuudessa on ihan totta että siinä tilanteessa jossa silloin oltiin ja ajettiin työajan pidentämistä muistan sen erittäin hyvin oli puhetta varmasti myöskin julkisen sektorin pitkistä lomista ja oli puhetta pekkaspäivistä mutta se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa että lomarahojen leikkausta olisi hallituksen puolelta

nimenomaan tarkoitus oli se että kenenkään ostovoima ei heikkene vaan kilpailukykyä parannetaan ostovoimaa heikentämättä kun kävi ilmi että työmarkkinajärjestöille sopii paremmin se että leikataan lomarahoja kuin pidennetään lisää työaikaa sen jälkeen kaikki puolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta sen tässä salissa hyväksyivät ja kilvan kehuivat sitä kyselytunnilla

arvoisa puhemies mitä tulee kilpailukykysopimukseen niin toistan taas kerran että hallituksella on mahdollisuus korjata tämä lomarahaleikkaus joka siis on voimassa vielä kahtena tulevanakin vuotena jos hallituspuolueidenkin piirissä on laaja yhteisymmärrys siitä että se on epäoikeudenmukaista

käsissä teillä on mahdollisuus tätä korjata minä luulen että ne pienipalkkaisetkin työntekijät arvostaisivat vastauksia siihen kysymykseen miten hallitus tulee toimimaan tulevien vuosien osalta sen sijaan että tässä kinataan siitä kenen kynästä esitys lomarahojen leikkauksesta loppupeleissä tuli siihenhän ne pienituloiset lastentarhanopettajat lähihoitajat ja opettajat nyt kaipaavat edelleen vastauksia pääministeriltä että mikäli tämä hallituksenkin mielestä on epäoikeudenmukaista niin oletteko valmiita tämän asian korjaamaan

arvoisa puhemies varapuhemies satonen sanoi että hallitus ei ole ajanut lomarahaleikkausta tämähän ei pidä

on mustaa valkoisella kahdeskymmeneskahdeksas yhdeksättä kaksituhattaviisitoista alkaen siitä useaan kertaan eteenpäin että hallitus itse tiedotti että se tulee esittämään lakia jossa leikataan lomarahoja

en halua jatkaa tätä väittelyä edustaja lindtmanin kanssa se ei ehkä kuulu nykyiseen rooliinikaan mutta mutta haluan kuitenkin kuitenkin sen asian tuoda esille että me voimme katsoa vaikka kuinka paljon dataa joka edeltää näitä tapahtumia mihin lindtman viittasi siellä se kaikki lähti työajan pidentämisestä ihan kaikki lähti työajan pidentämisestä muistamme sen että suomen pankki teki tutkimuksen että jos työaikaa pidennetään sadalla tunnilla vuodessa niin koko kilpailukyvyn parannus voidaan tehdä sillä ilman että tehdään mitään muutoksia edes sosiaaliturvamaksuihin johon tämä lomarahojen leikkaus osaltaan liittyy okei

voin ottaa siltä osin takaisin että sen jälkeen kun prosessi eteni siinä on ollut erilaisia vaiheita mutta on ollut niin että tämä hallituksen tavoite oli koko ajan se että työaikaa pidennetään mutta ostovoimaa ei heikennetä mutta se asia ei saanut riittävästi yhteiskunnassa kaikupohjaa ja sen takia päädyttiin

puhemies on aivan hedelmätöntä tunnista toiseen jankuttaa kiky sopimukseen liittyvistä asioista se ei johda mihinkään oppositio puhuu virkansa puolesta viime vaalikaudella käytin itse samansuuntaisia ja samantyyppisiä puheenvuoroja se kuluu opposition rooliin sen sijaan hedelmällisenä pidän kyllä sitä että yhteiskunnan todellisiin ongelmiin yritetään täällä viitata hallitus reagoi siihen että eriarvoisuus on huoli ja että se että kaikki eivät pysy mukana on meille jopa turvallisuusuhka näihin asioihin hallitus reagoi mutta niistä on hyvä käydä yksituumaisuuden hengessä yli hallitus oppositio rajojen vastuullista keskustelua

haluaisin tuosta yrittäjävähennyksestä joka on ollut todella tärkeä vastaantulo pienyrittäjille että kannustetaan suomalaisia työllistymään itse korjata yhden väärinkäsityksen suurin osa yrittäjävähennyksestä hyötyviä on nimenomaan pienituloisia pienyrittäjiä pitää muistaa myös se fakta että suurempi osa pienyrittäjistä elää suomessa köyhyysrajan alapuolella kuin palkansaajista että tämmöistä mielikuvaa ei tämmöisistä porvariyrittäjistä ja pelkästään hyväosaisista luotaisi ne ovat hyvin paljon pienituloisia pienyrittäjiä joita tämä yrittäjävähennys koskee sitten tästä yrittäjävähennyksestä kun te haukutte sitä apteekkarivähennykseksi no apteekkarivähennys on apteekille hyödyttänyt keskimäärin viisituhattaseitsemänsataa euroa mutta lääkesäästöjä joita ikävä kyllä joutuu tekemään apteekkia kohden apteekit ovat joutuneet maksamaan kaksikymmentäseitsemäntuhatta euroa

siitä apteekkarivähennyksestä miksi te sitä kutsuitte tämä vähennys on ollut tärkeä suomalaisille

puhemies yritän kolmatta kertaa palata siihen suureen kuvaan ja tähän kestävyysvajeeseen näyttää siltä että halutaan keskustella kilpailukykysopimuksesta tässä tänään eikä siitä suuresta kuvasta meillä on hallitus joka on tavallaan ajanut meidän kuntakentän aika sekaisin meillä on maakunta ja sote uudistus tulossa kukaan ei vielä tiedä minkälainen siitä tulee kunnille tulee tarjouksia ovista ja ikkunoista kaiken maailman kiinteistöistä ja kuntapäättäjät eivät tiedä mitä tehdä meillä keskitetään leikkaustoimintaa sairaaloita ajetaan alas ja niin edelleen ja nyt tulen siihen kysymykseen tässä hallituksen budjettikirjassa sivulla sanotaan että sote ja maakuntauudistus voivat yhdessä muitten toimenpiteitten kanssa kuroa tämän kestävyysvajeen umpeen neljällä miljardilla eurolla ja edelleen se sama kysymys kuluu millä tavalla hallitus on aikonut tehdä tämän käytännössä tilanne ei näytä hyvältä

arvoisa herra puhemies edustaja henriksson keskustelemme mielellämme suuresta kuvasta se on se että talous kasvaa työllisyys paranee työttömyys vähenee kuluttajien luottamus talouteen vahvistuu yritysten luottamus talouteen vahvistuu mennään hyvään suuntaan mutta kun aikaisemmin päivällä oli kovasti fokusta näissä

se olisi vaikuttanut kielteisesti gini kertoimeen tämäkö on järkevää politiikkaa että sellaisen haitallisen aineen verotusta ei voitu kiristää kun tiedettiin että vähätuloisimmissa tuloluokissa sitä enemmän käytetään nyt kun vihreät ja demaritkin näin ymmärrän ovat kannattaneet painopisteen siirtämistä työnteon verotuksesta ympäristöhaittojen ja muiden haittojen ja kulutuksen verottamiseen niin kertokaa miten tämä tehdään siten etteivät tulonjakovaikutukset ole kielteisiä

herra puhemies itse olin mukana kaikissa niissä neuvotteluissa joissa arvioitiin tulonjakovaikutuksia ja vaikutuksia köyhyyteen hallituksen päätöksissä niin kauan kuin me olimme hallituksessa eli vuoden kaksituhattaneljätoista kehysriiheen asti ja kertaakaan tupakkaveron

koska tuonti olisi lisääntynyt tämä oli syy minkä vuoksi siitä luovuttiin sen sijaan edustaja zyskowicz on muilta osin aivan oikeassa me laskimme gini kertoimet kaikille päätöksille joka ikisen budjettiriihen ja kehysriihen yhteydessä ja sen vuoksi viime hallituksen hallitusperäisten päätösten tuloksena köyhyys väheni perustuloa korottamalla ja tuloerot kapenivat veropolitiikan ja perusturvapolitiikan johdosta

yrittäjävähennyksestä kumman kovin täällä esimerkiksi harakka hyppii tästä asiasta tämä on tullut voimaan vasta tämän vuoden alussa ja tuo verovähennysoikeus viisi prosenttia tuloksesta on tasan sama prosentti niin isotuloiselle kuin pienituloiselle mutta tämä on suunnattu erityisesti pienille yrityksille elinkeinonharjoittajille ja henkilöyhtiöille

heille edustaja harakka alle kymmenentuhatta euroa ansaitsevissa yrittäjissä jotka ovat siis henkilöverotuksen piirissä hyvin monelle heistä se on sivutulo päätulo tulee palkansaajana hyvinkin isoista tuloista siellä on muun muassa

arvoisa puhemies iloitsen suunnattomasti tästä yrittäjävähennyksestä siitä huolimatta että me olemme nyt oppositiossa nimittäin itsekin tein aloitteen asiasta vuonna kaksituhattakolmetoista vaikka ihmetellään sitä että suurituloisimmat yrittäjät saavat nyt euromääräisesti enemmän sehän on ihan luontevaa siis

yleensä enemmän vastuita enemmän henkilökuntaa ja totta kai se näyttää euromääräisesti isommalta sama juttuhan on myöskin lapsiperheissä että yksilapsisissa perheissä saadaan euromääräisesti vähemmän lapsilisiä kuin isommissa lapsiperheissä niin että hyvänen aika miettikää nyt mikä on ollut tämän yrittäjävähennyksen tarkoitus
arvoisa edustaja harakka kohteliaimmin teidän eleisiinne viittaan sanomalla että jos samaan kysymykseen teidän omasta ryhmästänne edustajat vastaavat jo yhteen tai kahteen tai kolmeen kertaan en perä perää myönnä saman ryhmän edustajalle samasta kysymyksestä useampaa puheenvuoroa mutta nyt on kyllä teidän vuoronne
kiitos puhemies nimeni mainittiin siinä kahteenkin otteeseen siis vielä kerran kiistaton fakta on se että tässä taloustilanteessa seitsemänkymmentä miljoonaa sadastakahdestakymmenestä miljoonasta päätyi kahteen eniten ansaitsevaan tulokymmenykseen eriarvoisuus siis lisääntyi edelleen mutta vakavampi faktan korjaus on nyt se että pääministeri sipilän tarina euroalueen ja suomen vastakkaisesta kehityksestä ei pidä paikkaansa

pilkku kolme prosenttia syynä suomen ahdinkoon oli silloinkin eun tilanne eikä se että sopeutus oli oikeudenmukaisempi kun se tehtiin sekä veroilla että leikkauksilla tuloerot eivät ole kasvaneet kymmeneen vuoteen tämäkin selviää tilastokeskuksen tilastoista tämäkin on väärä tieto tämä on vakava asia te kyseenalaistitte eduskunnan tietopalvelun ja valtiovarainministeriön puolueettomat faktat sitten te itse esitätte kaksi väärää väitettä yhdessä puheenvuorossa

puhemies vielä muistutan kun joissakin puheenvuoroissa puhutaan siitä oppositiosta että meitä on kuusi puoluetta täällä niin että jos joku on jotakin mieltä niin se ei ole yksi ja sama möhkäle katsojien on varmaan helpompi seurata kenelle puhe osoitetaan kyllä sitä mieltä että silloin kun on ollut vasemmistojohtoiset hallitukset niin olen ainakin itse kauhulla katsonut kun kaikki asiat on tunnuttu tunnuttu paikkaavan paikkaavan veronkiristyksillä silloin en ollut itse täällä eduskunnassa ja mitä enemmän sitä veronkorotusbuumia katselin sitä enemmän halusin kyllä itsekin tulla tänne vaikuttamaan täytyy olla muitakin vaihtoehtoja kuin se että ihmiset verotetaan hengiltä pääministerille vielä lähetän semmoisen toivomuksen että kun me nyt emme ole saaneet niitä maahanmuuton kustannuksia vieläkään niin älkää nyt nostako sitä kiintiöpakolaisten määrää ennen kuin me saamme tämän turvapaikkaongelman kuriin ensi vuodelle on seitsemäntuhannen uuden uuden turvapaikanhakijan määrä nyt se pitäisi saada ensin hallintaan ennen kuin ruvetaan puhumaan siitä että nostaisimme pakolaiskiintiötä

herra puhemies kun kuuntelee tätä paikka paikoin jopa niin ihmettelen suuresti katsokaapa hyvät ystävät tilastoja miten se oikeasti menee tämän päivän uusista työpaikoista pieniin yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja valtaosa suuret ylikansalliset yhtiöt antavat lopputilejä työntekijöille pienet yritykset palkkaavat työvoimaa älkää nyt hyvät ihmiset purko purko sellaista sellaista asiaa poikki tai tuhotko sellaista asiaa joka on tärkeä suomalaisen työllisyyden kannalta yrittäjät tänä päivänä investoivat pieniinkin yrityksiin tiedän sen omasta kokemuksestani kun olen seurannut muutaman yrityksen kehitystä ihan vierestä te olette tässä hyökkäämässä yrittäjien kimppuun

asiantuntijuuden kimppuun joka tässä maassa tekee ja luo uutta työtä ihmisille toivon että tässä asiassa päästään pikkuhiljaa oikeasti asiaan eikä haukuta sellaisia porukoita jotka oikeasti tekevät hyvää suomalaiselle yhteiskunnalle se että joku verouudistus menee niin kuin menee aina on poikkeuksia mutta ehkä kannattaisi joskus puhua myös pääasiasta

arvoisa puhemies arvoisa pääministeri käydäänpäs nyt tämä lapsivähennysasia läpi pitää paikkansa että kristillisdemokraatit viime kaudella hallituksessa tyytyivät siihen että aikaansaatiin määräaikainen lapsivähennys mutta mistä se johtui siitä että viime kaudella kun sixpack hallitus haki talouden tasapainoa se joutui siihen tilanteeseen että lapsilisiä haluttiin leikata mutta kristillisdemokraatit tekivät siitä lähestulkoon hallituskysymyksen itse olin brysselissä siihen aikaan mutta jotakin minäkin siitä taistosta tiedän silloin saatiin aikaan lapsivähennys määräaikainen kyllä mutta kuitenkin ja nyt hallitus kun ei jatka tätä lapsivähennystä aiheuttaa leikkauksen lapsiperheisiin pieni ja keskituloisiin eli tämä kompensaatio poistuu niinpä pieni ja keskituloiset lapsiperheet ovat niitä joitten verotus ainoana tulee kiristymään tämä on täysin käsittämätöntä sen lisäksi te olette tällä kaudella lapsilisien indeksit ensin leikanneet ja sen jälkeen jäädyttäneet nämä toimenpiteet tekevät yhteensä yli sataneljäkymmentä miljoonaa euroa enemmän kuin nämä viime kauden lapsilisäleikkaukset ja te teitte silloin välikysymyksen tästä

arvoisa puhemies vastauksena edustaja hoskoselle totean sen että eiväthän sosiaalidemokraatit vastusta yrittäjän aseman parantamista vaan tätä mallia jonka te olette yrittäjävähennykseen rakentaneet niin kuin edustaja harakka totesi seitsemänkymmentä miljoonaa menee kahdelle ylimmälle desiilille me olemme esittäneet muun muassa arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamista kolmeenkymmeneentuhanteen euroon olemme esittäneet sitä että ensimmäisen työkaverin palkkaaja saisi kaksikymmentätuhatta euroa verovähennystä siitä ensimmäisestä työntekijästä nämä ovat semmoisia asioita jotka konkreettisesti auttavat sitä sitä yrittäjää tulemaan toimeen

perheiden verotukseen liittyen totean sen että ilman puolisoa yhden lapsen omaavalle perheelle tulee puolen prosentin veronkorotus nyt tässä hallituksen mallissa ja kahden lapsen osalta prosentin verran minusta näyttää että tänään pestään käsiä tosi paljon pestään lomarahoista pestään perheitten verotuksesta tässä on kysymys siitä että hallitus ei halua ottaa vastuuta niistä

pääministeri nyt viisi minuuttia
kiitoksia arvoisa puhemies ensinnäkin tähän pakolaiskiintiöasiaan edustaja arhinmäki en ole budjettiriihen jälkeen ehdottanut pakolaiskiin tiön nostamista yle lähetti kahdeskymmenestoinen kuudetta nauhoitetun ohjelman jossa ehdotin sitä osana eun ratkaisua ja kaikille vielä haluan kertoa mistä siinä on kysymys sen sijaan että meillä on tämmöinen hallitsematon maahanmuuttovirta jonka lopputuloksena esimerkiksi suomessa yksi kolmasosa saa turvapaikan meillä pitäisi olla euroopan rajat kunnossa meillä pitäisi olla dublin asetus voimassa

olen esittänyt että pitkän aikavälin ratkaisun pitäisi olla se että puutumme juurisyihin otamme lähempää kriisialuetta niitä jotka ovat toivonsa kotiinpaluusta menettäneet hallitusti yhteistyössä ykn järjestöjen kanssa silloin se suomen osuus voisi olla

tätä olen moneen kertaan sanonut ja minä uskon että meillä tässä salissa voisi olla aika lailla yksimielisyys siitä että tämä voisi olla se pidemmän aikavälin ratkaisu joka nyt on täysin hallitsematon

sitten edustaja henrikssonin kysymykseen kestävyysvajeesta valtiovarainministeriön arvion mukaan olemme noin puolivälissä urakasta kaksi pilkku neljä prosenttia on tällä hetkellä kestävyysvajeen suuruus bktsta neljän miljardin leikkaukset parantavat kestävyysvajetta neljällä miljardilla tämä hyvä työllisyyskehitys kattaa nyt puolet siitä mitä olemme arvioineet jos me pääsemme seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin saamme sen kaksi miljardia kymmeneksihän me arvioimme neljä miljardia on sitten uudistusten varassa joista sote uudistus on se suurin sille on arvioitu hallitusohjelmassa kolme miljardia ja muille pienemmille asioille yhteensä miljardi näistä pidämme kiinni edustaja hakkarainen nosti yritystuet täällä esille näistä yritystuista olisi ehkä että kun vaikkapa edustaja rinne ajaa diesel autolla täältä täältä eduskunnasta mäntsälään niin hän saa yritystukea koko sen matkan ajan elikkä jos me pudotamme bensan

niin silloin silloin laskennallisesti lähtisi melkein puoli miljardia yritystuista pois

eli tämä meidän pitää muistaa koko ajan tässä yritystukikeskustelussa siellä yritystukilistan alla on myöskin vammaisten kuljetuspalveluita ja niin edespäin mutta olen siitä samaa samaa mieltä että siellä on myöskin sellaisia tukia jotka ovat haitallisia ja näistä meidän pitäisi nyt löytää semmoinen ratkaisu että saisimme sen yrityselämää paremmin uudistavaksi esimerkiksi tekesille suunnattuna sanoisin että jos sata viiva kaksisataa miljoonaa saataisiin siitä yritystukikokonaisuudesta siihen niin olisin todella tyytyväinen

totta kai siitä hyötyvät ne yritykset jotka tekevät eniten tulosta ihan samalla tavalla kuin tästä yrittäjävähennyksestäkin se on ihan selvä asia mutta ei ole mitään perustetta siihen että henkilöyhtiömuodossa yritystoimintaa tekevät ei yhteisövero ole progressiivinen ei yhteisövero ole progressiivinen minusta yrittäjyyttä pitää pystyä harjoittamaan yhtiömuodosta riippumatta suurin piirtein samalla verokannalla siitä tässä yrittäjävähennyksessä on kysymys

toimenpiteistä joku kyseli hallitus valmistelee tähän toimenpidepaketin jossa jossa ylivelkaantuneiden asemaa pyritään parantamaan esimerkiksi positiivisen luottorekisterin perustamisen kautta pikaluottojen sääntelyn kautta ja yrittäjän uutta alkua uutta mahdollisuutta parantamalla

puhemies puutun talouskasvuun ja sen edellytyksiin ja muistutan siitä että talouskasvu syntyy pitkällä tähtäimellä tuotannon tekijöistä työvoimasta pääomasta ja tuottavuudesta no tähän työllisyyteen emme tule pääsemään sen joudutte varmasti tunnustamaan mutta vahinko tästä tulee kun myöskään tuottavuustavoitteet eivät ole toiveidemme mukaisia tämä ongelma ei ole yksin suomalainen myös maailmantaloudessa tuottavuus on hidastunut mutta nyt tullaan siihen teemmekö me nyt täällä suomessa oikeita asioita tuottavuuskehityksen edistämiseksi tässäkään ei ole oikotietä vaan tuottavuutta voidaan edistää koulutuksella osaamisella ja tk politiikalla ja kun te pääministeri tuossa aiemmin olitte itsekin huolissanne siitä että suomalaisten koulutustaso laskee ja että osa nuorista on pelkän peruskoulutuksen varassa niin jää kyllä miettimään miksi me emme juuri nyt sijoita ja investoi sosiaalidemokraateilla on tästä ajatuksia me haluamme panostaa toisen asteen oppioikeuteen niin että niitä teidän mainitsemianne nuoria ei tässä maassa olisi vaan jokainen saisi peruskoulutuksen jälkeen toisen asteen koulutuksen varhaiskasvatuksen haluaisimme myös kaikille palauttaa

tässä puheenvuoroissa annettiin ymmärtää että hallitus ei olisi puuttunut maahanmuuttotilanteeseen tai kulut olisivat karanneet käsistä maahanmuuton kokonaiskustannukset vähenevät reippaasti sata miljoonaa euroa sitä voidaan tietysti nyt sitten käyttää muuhunkin hallitusohjelmassa on kirjattu että pakolaiskiintiö pysyy nykyisellä tasolla sen mukaan mennään siinä pääministeri on täysin oikeassa että eu tasolla pitäisi ensin päästä kestävään ratkaisuun eli saada ulkorajat kuntoon dublin asetusta kunnioittaa ja niin kuin sinisten ministeri terho on esittänyt turvapaikkakäsittely pitäisi siirtää pidemmällä tähtäimellä eun ulkorajojen ja sieltä sitten voitaisiin jäsenmaihin ihmisiä ottaa se olisi kestävä ratkaisu mutta sitä ihmettelen että perussuomalaiset ovat vastustaneet tai kritisoineet vapaaehtoisen paluun tukea minulle on jäänyt epäselväksi haluatteko te että nämä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet jäävät suomeen vai pitäisikö heidät saada pois suomesta meidän linjamme hallituksessa on se että annetaan pelimerkkejä siihen

edustaja elo jo toikin esille noita määriä mitä maahanmuuton kokonaiskustannukset ovat laskeneet

tosiaankin suurin syy on vähentynyt turvapaikanhakijoiden määrä aiemmin opposition puolelta oltiin huolissaan laittomasti maassa oleskelevien jäämisestä tänne pitää muistaa että hallitus yhdessä meidän erinomaisten viranomaisten kanssa tekee jatkuvasti työtä että todellakin ihmiset ymmärtävät sen että se on heillekin parasta lähteä pois maasta silloin kun on lainvoimainen kielteinen turvapaikkapäätös tullut hallitus on tehnyt koko ajan toimenpiteitä muun muassa laittoman maahantulon vastaisen toimintaohjelman toteuttamista varten

myös muita virheitä on tässä salissa salissa tänään ollut yksi niistä ehkä ratkaisevimmista on hokema jota on nyt viimeiset viisi tuntia toistettu siitä mitenkä työllisyys on parasta lääkettä köyhyyteen ja eriarvoisuuteen

ja eriarvoisissa maissa kaikki ovat töissä pikkulapsista vanhoihin ihmisiin korkea työllisyysaste sinällään ei poista köyhyyttä eikä poista eriarvoisuutta jotta työllisyys vähentäisi köyhyyttä ja ja eriarvoisuutta siihen pitää yhdistyä työn ja pääoman reilu jakosuhde tuloeroja tasaava talouspolitiikka ja sosioekonominen liikkuvuus nämä eivät ole mitään kirsikoita kakun päällä vaan ihan oleellinen osa yhteiskunnan perustaa ja ilman näitä työllisyydestä ei ole hyötyä näiden tavoitteiden eteenpäinviemisessä

puhemies äsken puhuttiin yrittäjyydestä ja ja se onkin varsin tärkeä puheenaihe me tiedämme että uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin yrityksiin meillä on valtava joukko yksinyrittäjiä jotka mielellään haluaisivat työkaverin jos uskaltaisivat sen palkata siksi olisi äärimmäisen tärkeätä madaltaa kynnystä antaa tukea siihen ja olisinkin kysynyt mitä hallitus nyt tässä suhteessa aikoo tehdä oletteko valmiit esimerkiksi poistamaan ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta johtuvia sivukuluja niin että kynnys työntekijän palkkaamiseen laskisi tästä yrittäjävähennyksestä täytyy kyllä sanoa että kun se se tuli niin sitähän kaupattiin nimenomaan

tuloeroja pienentävänä politiikkana koska me tiedämme että valtaosa pienyrittäjistä todellakin elää aivan köyhyysrajan rajalla siksi olisi ollut tärkeää suunnata se nimenomaan näille kaikkein vähiten ansaitseville yrittäjille
vielä vastauspuheenvuoro edustaja niikko ja sitten edustaja rinne
arvoisa puhemies en kiistä sitä etteikö hallitus ole tehnyt hyviä toimenpiteitä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten asioiden hoitamiseksi tässä kriisissä koska itsekin hallituksessa olemme olleet sen puolitoista vuotta mutta onko tehty riittävästi se on eri asia tänään päivällä aikaisemmin pääministeri nostin esille juuri sen asian mikä tänään hallinto ja turvallisuusjaostossa tuli esille että nytten tämän kevään kehyksessä ajateltu

reilu sata miljoonaa näitten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottomenoihin ei riitä vaan sinne kevään kehykseen lisätään kahdeksankymmentä miljoonaa yksi keskeinen syy oli se että

jälkeen tuhatkuusisataaneljäkymmentäkuusi uutta turvapaikkahakemusta on tullut niiltä henkilöiltä jotka ovat käyneet koko sen valitusprosessin läpi eivätkä ole poistuneet maasta elikkä he ovat kieltäytyneet poistumasta maasta ja laittaneet uudelleen tämän turvapaikkahakemusprosessin käyntiin elikkä uudelleen samat kustannukset juoksevat heidän kohdallaan niin kauan kunnes heille saadaan uudelleen prosessi päätökseen ja mahdollisesti yritetään ostaa heidät ulos tästä maasta eihän tässä ole päätä eikä häntää että kukaan ei enää kunnioita lainsäädäntöä mitä aiotte tehdä siinä sinisten elo että saadaan säästöjä

olemmeko me herra pääministeri samaa mieltä että tämä eduskunnan tietopalvelun laskelma tästä tulonjaosta pitää paikkansa liittyen tähän yrittäjävähennykseen eli että kaksi ylintä tulodesiiliä saa yli seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa tästä sadankahdenkymmenenkuuden miljoonan yrittäjävähennyspotista

sata päivää työttömyyspäivärahoja samaan aikaan te sanotte että nyt täytyy yritysten välillä tehdä oikeudenmukaista politiikkaa mitä luulette että nämä eläkeläiset työttömät lapsiperheet ja opiskelijat ajattelevat tästä teidän arvovalinnastanne

arvoisa herra puhemies oletteko te edustaja rinne sitä mieltä että viime kaudella tehty yhteisöveropäätös joka totta kai antaa eniten niille yrityksille jotka tekevät eniten tulosta siinä taloudellisessa tilanteessa oikeudenmukaisesti oikein minun mielestäni se oli oikea päätös ja nyt tämä päätös on jatkumoa sille päätökselle se asettaa kaikki yhtiömuodot samaan asemaan ja lukumääräisesti yrittäjiä on paljon enemmän täällä

yhteisöveropäätös on jälkeenpäin osoittautunut sillä tavalla toimivaksi että se on vaikuttanut talouden kasvuun on ollut merkitys sitä vaikutusta ei voi kiistää mutta arvoisa puhemies tässä ei ole kysymys siitä täällä on siis tuhansia yrityksiä jotka ovat näiden muitten desiilien piirissä kuin tämän kahden ylimmän desiilin ja nyt tästä sadastakahdestakymmenestäkuudesta miljoonasta eurosta käytetään

tulodesiiliin ja se on epäoikeudenmukaista politiikkaa tilanteessa jossa te leikkaatte eläkeläisiltä työttömiltä ja opiskelijoilta leikkaatte koulutuksesta nämä hallituksen päätökset täytyy asettaa oikeaan kontekstiin ja tämän päätöksen taustalla hallitus itse toteaa että näillä ei ole työllistämisvaikutuksia ei talouskasvuvaikutuksia

se oli huono päätös ajassa se oli epäoikeudenmukainen ja lisäsi eriarvoisuutta yrittäjien keskuudessa

arvoisa puhemies alamme päästä asiaan vihdoinkin mielestäni reilua hallituksen toimesta olisi suoraan myöntää että käytetään satakaksikymmentä miljoonaa yritysverotusta keventävään toimenpiteeseen josta hyötyvät tulonjaollisesti eniten suurituloiset yrittäjät tämä olisi selkeä viesti myöskin kansalaisten suuntaan ongelma tässä on ollut se että monet hallituspuolueiden edustajat ovat yrittäneet perustella tätä vähennystä sillä että se hyödyttää erityisesti pienituloisia yrittäjiä kuten suutareita tai fysioterapeutteja se taas ei ole reilua eikä kovin selkeätä politiikan tekoa

monissa puheenvuoroissa on sanottu että tässä pitäisi puhua isosta kuvasta tämähän on juuri se iso kuva mihin rahaa käytetään siinä taloudellisessa tilanteessa jossa nyt ollaan hallitus päätti käyttää satakaksikymmentä miljoonaa yritysverotuksen keventämiseen tavalla joka kohdisti tästä seitsemänkymmentä miljoonaa kaikista suurituloisimpiin miten paljon rahaa tässä budjetissa käytetään eriarvoisuuden vähentämiseen miten paljon rahaa miljoonaa löysi hallitus ensi vuonna

satakolmekymmentäviisituhatta tienaa alle tässä on kysymys siitä että kaikki nämä saavat sen yrittäjävähennyksen nyt te teette sellaisen ehdon että ne eivät voisi kasvaa milloinkaan ja saada sitä yrittäjävähennystä kun te puhutte ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamisesta mitäs nyt sitten ne vauraat yksinyrittäjät olisiko niin että he eivät saisi missään tapauksessa saada sitä ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamista vaan ainoastaan köyhät yksinyrittäjät saavat tehdäänkö teidän mielestänne myöskin tällainen jako eikö meidän tavoitteenamme ole että yritykset kasvavat kehittyvät työllistävät tulee voittoja tulee omistusta eikö tämä ole tavoite

edustaja niikko kysyi tässä ihan asiallisen aiheellisen kysymyksen jos ajatellaan sisäistä ulkoista turvallisuutta hallitus on tiukentanut turvapaikkapolitiikkaa maailman tapahtumien myötä ja lisännyt rahaa puolustusvoimille poliisille suojelupoliisille ja rajavartiolaitokselle tähän on panostettu

se että henkilö esimerkiksi kertoo kääntymyksestään kristityksi sitä ei minun kompetenssini riitä arvioimaan mutta tämä on yksi syy mikä voi vaikuttaa rahaa tähän prosessiin menee joka tapauksessa ja se mitä minä ihmettelen perussuomalaisissa on se että te kritisoitte tätä vapaaehtoisen paluun rahaa sen kasvattamista joka on hallitukselta järkevä keino nimenomaan edesauttaa kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden vapaaehtoista paluuta ja sitä kautta paljon pienempiä kustannuksia edelleen kysyn teiltä perussuomalaiset haluatteko te että kielteisen päätöksen saaneet saadaan tehokkaasti palautettua vai että he jäävät tänne maahan mitä te haluatte

myönnän nyt vastauspuheenvuoron edustaja niikolle edellisen johdosta ja sen jälkeen palataan rinteen pääministerin

kiitos arvoisa puhemies nyt tähän asiaan elo on tartuttava kuitenkin niin koska te ensimmäisessä puheenvuorossa esititte ikään kuin hallitus olisi tehnyt säästöjä kaksisataa miljoonaa euroa tässä turvapaikkaprosessissa että eihän siellä mitään säästöjä leikkauksia ole tehty vaan tulijoita on ollut vain vähemmän tällä erää asian pihvi on kuitenkin se että hallitukselta löytyy kahdeksankymmentä miljoonaa euroa kuin manulle illallinen pelkästään tähän yksityiskohtaiseen prosessiin mutta kun me puhumme muutamien miljoonien tärkeistä rahoituksista vaikkapa eläkeläisten lääke etuuksien saamisesta oikeaan kompetenssiin niin sitä ei löydy ei millään tämä suhteellisuudentaju on tavallaan kadonnut nyt myös sinisiltä sen jälkeen kun he ovat perussuomalaisista loikanneet siniseen unelmaan tässä mielessä te ette enää noudata sitä periaatteellista linjaa mitä me noudatimme yhdessä hallituksessa nyt te te olette nähtävästi takiaispuolue joka ajaa kivassa kyydissä ja hyväksyy kaiken

että pääministeri nyt tarkisti aiempia puheitaan liittyen tähän yrittäjä tai apteekkarivähennykseen te aikaisemmin täällä eduskunnassa puhuitte että että tästä tästä suurimpia hyötyjiä olisivat fysioterapeutit kampaajat suutarit maatalousyrittäjät porotalousyrittäjät ja kahvilayrittäjät ja niin edespäin ja nythän te äsken myönsitte että hehän eivät ole suurimpia hyötyjiä vaan suurimpia hyötyjiä ovat ne kaikkein varakkaimmat ja se johtuu siitä että henkilöverotus on progressiivista verotusta on hyvä arvoisa puhemies kun tämä budjettiviikko alkoi tässä oli paljon toivoa pääministeri oli myöntänyt että hallituksen päätökset kasvattavat eriarvoisuutta oli toivetta siitä että kokoomuskin vihdoin olisi valmis ottamaan opettajat ja hoitajat mukaan tähän talouden kasvuun oli myös toivoa siitä että toisen asteen koulutuksen keskeyttämistä vähennettäisiin oppivelvollisuutta

arvoisa puhemies arvoisalta pääministeriltä kysyisin tähän huippututkimusta tekevään elimeen liittyen edustaja sarkkinen kysyi äsken mistä tämän elimen rahamäärä tulee hän ei tainnut saada vastausta ja tämä on mielestäni aika

nyt pääministeri minuutti verokeskustelua
arvoisa puhemies osakeyhtiömuotoisesti toimivat esimerkiksi sadat asianajajat ja he hyötyivät ihan samalla tavalla siitä yhteisöveron alentamisesta joka tehtiin viime kaudella oli hyvä päätös kun puhutaan yritysverotuksesta niin jos me sinne lähdemme progressiivisuutta rakentamaan me tiedämme minkälaiset ongelmat meillä on edessä tässä oli kysymys siitä että henkilöyhtiöt joita on se sataseitsemänkymmentätuhatta saatetaan samaan asemaan kuin osakeyhtiötkin ei ole järkevää pitää pitää keinotekoisesti sellaista veroeroa näiden välillä lukumääräisesti tämän verovähennyksen piirissä on

muuta kuin apteekkaria

arvoisa puhemies totean vain sen että tämä pääministerin kuvaama tilanne johtaa siihen että nimenomaan ne isoimman tulotason henkilöyrittäjät saavat tästä sen hyödyn oikeudenmukaisempaa olisi ollut ja kasvun kannalta järkevää niin kuin tuossa teidän omassa esityksessänne todetaan ei ole työllisyysvaikutuksia talouskasvuvaikutuksia jakaa sitä rahaa niin että nämä pienituloisemmat voivat lähteä kasvattamaan yrityksiään

miksi ette ole puuttunut listaamattomien yritysten osinkoverotukseen siellä on selkeästi semmoista epäoikeudenmukaisuutta joka pitäisi laittaa kuntoon joka haittaa myöskin rahoituksen kokonaisuutta tällä

arvoisa puhemies pitää muistaa että myös toiminimellä toimivat yrittäjät joita on kymmeniätuhansia kuuluvat tämän yrittäjävähennyksen piiriin niitä on yhteensä yli kaksisataakolmekymmentätuhatta jotka kuuluvat tämän piiriin

toiminimillä on niin nämä yrittäjät maksavat jos he investoivat ne velatkin sillä rahalla joka on pääosin progressiivisen verotuksen piirissä ja on erinomainen oikeudenmukaisuuskysymys että heille annetaan yrittäjävähennys koska osakeyhtiöillä on niin paljon alempi verokanta minusta se on kohtuuton tilanne että puhutaan apteekkarivähennyksestä ja jos apteekit tienaavat liikaa niin hoidetaan sitä apteekkien tulonmuodostusta muulla lainsäädännöllä mutta ei panna niitä jotenkin erilaiseen asemaan kuin muita yrittäjiä verotuksen puolesta tämä on vain jonkinlaista kateusajattelua eikä päästä sen yli että suomessa pitäisi kannustaa yrittäjyyteen eikä lähteä rankaisemaan

arvoisa puhemies puheenjohtaja yrittäjyyttä pieniä yrittäjiä yksinyrittäjiä voidaan tukea parhaiten siten että nostetaan alvin alaraja kymmenestätuhannesta kolmeenkymmeneentuhanteen euroon kuten olemme vaihtoehtobudjetissamme esittäneet miksi on niin että kuten kuten täällä on todettu sadattuhannet ovat oikeutettuja yrittäjävähennykseen mutta eivät tule sitä käyttämään se johtuu siitä että niin pienillä tuloilla joita seitsemänkymmentä prosenttia tähän oikeutetuista

verotuksen alentamisesta siksi siksi hyvät ystävät ja kollegat tämä suurin potti seitsemänkymmentä miljoonaa valuu sinne apteekkareille ja pääomasijoittajille joilla ei tähän asti ole ollut edes häpyä pyytää apua suomen valtiolta koska he eivät sitä tarvitse

arvoisa puhemies kyllähän tämän tarkoituksena on myöskin innostaa yrityksiä henkilöyhtiöitä kasvamaan ja mitä enemmän näitä useamman sadantuhannen verotettavan tulon yrityksiä syntyy sitä enemmän valtio myöskin saa verotuloja ja sen tähden on syytä olla tällaisia houkuttimia joilla pieniä yrityksiä yritetään saada kasvamaan isommiksi yrityksiksi eli kyllä tämä sama keskustelu käytiin jo vuosi sitten ja tässä keskustelussa ei ole päästy eteenpäin eli tähän liittyy tietynlainen ideologinen näkemys jossa ei hyväksytä tätä yhdenvertaisuutta

puhemies tämä ja moni muukin verotusta koskeva kysymys ovat sellaisia että niistä voi väittää vaikka mitä mielestäni olisi paikallaan jos hallitus teettäisi nyt yrittäjävähennyksen vaikutuksista ihan selvityksen tutkimuksen jolloin saataisiin tietää paljonko se on vaikuttanut työllisyyteen verotuloihin ja niin edelleen esimerkiksi kun autoveroa jota me vaadimme alennettavaksi alennettiin niin sen tuotto kasvoi selvästi vaikka sosiaalidemokraatit väittivät aivan toista eli olivat täysin väärässä tässäkin asiassa saattaa olla vasemmisto tai sitten hallitus oikeassa olisi hyvä kun saataisiin tutkittua

nyt palaan keskustelussa vähän taaksepäin koska mielestäni täällä on esitetty useaan kertaan erinomaisia huomioita rkpn taholta siitä että puhumme aika vähän tästä isosta kuvasta ja haluaisin palata myös edustaja nylanderin täällä aiemmin päivällä nostamaan huomioon siitä mikä meidän suurimpia huolenaiheitamme tulevaisuudessa on jos emme sitä saa korjattua kysymys oli siitä että peruskouluun tulee tasa arvoiset mahdollisuudet kaikille jatkaa koulutuspolkua siitä eteenpäin itse olen pohtinut sitä näin että nyt hallitus tekee useampia erittäin hyviä toimenpiteitä jotta varhaiskasvatuksen osallistumisaste ja sitä kautta oppimis edellytysten tasa arvoistuminen mahdollistuisi useammille lapsille voisiko eduskunta pohtia budjettikäsittelyn yhteydessä sellaista että saisimme myös varhaiskasvatukseen positiivista diskriminaatiota joka peruskoulun puolella on todettu erittäin toimivaksi ratkaisuksi
ymmärsin että verokeskusteluun vielä pyysivät puheenvuoron sekä edustaja viitanen että edustaja lohi myönnän ne ja sen jälkeen pääministerillä puheenvuoro ja debatti jatkuu kyllä sen jälkeen
arvoisa herra puhemies tähän verokeskusteluun vielä hallituksen lainsäädännön arviointineuvosto kaikki totesivat että tällä apteekkarivähennyksellä ei kaiken kukkuraksi ole juurikaan työllisyysvaikutuksia mutta silti on varaa pistää pistää toistasataa miljoonaa kaikkein hyväosaisimpien yrittäjien verovähennyksiin pääministeri minulla on teille tärkeä huomio tällä hetkellä kun puhutaan veropolitiikasta varmasti kiittävät miljoonaperintöjen saajat ja suurten metsäomistuksien omistajat nämä apteekkarit kiittävät mutta samaan aikaan te teette sellaisia veroratkaisuja että esimerkiksi kiinteistövero nousee omakotitalojen ja kaikkien talojen lämmityskustannukset nousevat ihan tavallisen ihmisen asumiskustannukset nousevat näiden verokorotustenne myötä samaan aikaan ainoana ryhmänä lapsiperheiden pieni ja keskituloisten lapsiperheiden verotus kiristyy ovatko nämä nyt sitten ihan oikeudenmukaisia arvovalintoja minusta eivät nyt eivät menneet ihan nappiin nämä valinnat ja minä toivoisin

arvoisa puhemies edustaja harakan puheenvuoroon sisältyi semmoinen väärinymmärrys että yrittäjävähennys tehtäisiin yritystulon pääomatulo osuudesta mutta näinhän asia ei ole vaan se viiden prosentin vähennys tulee koko yrittäjätulosta ja tämän jälkeen se yritystulo jaetaan pääomatulo osuuteen ja ansiotulo osuuteen ja merkittävin osa yritystulosta tulee verotettavaksi lähes aina ansiotulona progressiivisena ansiotulona ja tämän jälkeen vielä yrittäjän pitää siitä maksaa investointien laina joten onhan tämä ihan kohtuutonta että täällä halvennetaan apteekkareita nimittämällä tätä apteekkivähennykseksi ja väheksytään tavallisia pienyrittäjiä näillä puheilla tämä on erinomainen vähennys jonka ovat kiitoksella ottaneet yrittäjät vastaan ja tästä pitää kyllä nyt pääministeriä ja hallitusta kiittää että saatiin aikaan tämmöinen yrittäjävähennys joka kannustaa yrittäjyyteen jos me tekisimme niin kuin esimerkiksi demarit haluavat että tulee arvonlisäveron alarajan nosto se loisi taas kynnyksen että ei kannata sitä enempää tienata
ja nyt myönnän pääministerille vastauspuheenvuoron hän joutuu täältä kohta poistumaan

vielä ihan lyhyesti tähän edustaja lohi esitti juuri sen minkä olin olin sanomassa tämän veron perusteesta tästä keskustelusta tulee aivan väärä lisäksi kaikista suurituloisimmat apteekkarit ja asianajajat toimivat jo osakeyhtiömuotoisesti ja tämä päätös on tehty jo edellisellä kaudella varmasti sieltä kun tehdään samanlainen selvitys ne kaikkein kaikkein eniten tulosta se on totta että apteekkilupa pitää olla henkilöyhtiöllä mutta mutta apteekkitoiminta voi olla osakeyhtiömuotoista monet myöskin näin toimivat samoiten lääkäriasemat ja ja asianajajat tilintarkastajat niin edespäin tätä alvin alarajakeskustelua meidän kannattaa jatkaa tässä on niin kuin kaksi puolta sillä on sillä on hyviä puolia mutta myös huonoja puolia esimerkiksi partureissa helposti mennään sitten siihen että ei palkata työsuhteeseen enää vaan ne tuolit vuokrataan ja sillä tavalla hyödynnetään se

alviton osuus siitä silloin tulee kilpailuvääristymä niitten niitten työnantajayritysten ja ja tällaisessa muodossa työskentelevien yritysten kanssa eli eli näissä pitää olla hyvin tarkkana silloin kun vaikutuksia arvioidaan talous kohenee työllisyys paranee ja osittain tämä tapahtuu sen vuoksi että että työn verotusta ja myöskin yrittämistä on tehty suomessa kannattavaksi tällä tiellä kannattaa jatkaa
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat vielä jatkaa debattia senkin jälkeen kun pääministeri täältä joutuu poistumaan

ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa herra puhemies edustaja arhinmäki vastasi ärhäkästi siihen että gini kerroin olisi ollut estämässä tupakkaveron lisäkorotuksia tässä on lehtileike mtvn sivuilta yhdestoista neljättä kaksituhattaneljätoista jossa lukee sdp tupakkaveroon ei enää lisäkorotuksia iskee pienituloisiin sitten sosiaalidemokraattien kielteisen kannan taustalla on niin sanottu gini kerroin edustaja arhinmäki en minä näitä ihan omasta päästäni keksi mutta se varsinainen kysymys verotukseen liittyen ei arhinmäelle vaan demareille ja vihreille

ole kielteisiä tulonjakovaikutuksia
vastauspuheenvuoro edustaja arhinmäki

kuten sanoin sinä aikana kun vasemmistoliitto oli hallituksessa kun minä olin neuvotteluissa kertaakaan ei tällä perusteella tupakkaveron korotusta jätetty tekemättä leike johon te viittaatte on ajalta jolloin katainen heitti meidät ulos hallituksesta sen vuoksi että emme hyväksyneet sitä politiikkaa jossa perusturvaa alettiin leikkaamaan indeksijäädytyksiä tekemällä osittaisia indeksijäädytyksiä tekemällä leikkaamalla muun muassa peruskoulutuksesta ja niin edelleen mutta tämä tämä kaikki joka tapauksessa kertoo siitä että jokaisen hallituksen päätöksen yhteydessä tehtiin nämä arviot ja sitä tämä hallitus ei ole tehnyt siitä ollaan hallitusta nimenomaan kritisoitu että se omilla päätöksillään aiheuttaa tuloerojen kasvua ja aiheuttaa köyhyyden

alkuperäinen puheenvuoropyyntöni koski asumiskulujen nousua jota jota edustaja meri tässä jo huomattavasti aiemmin debatissa toi esille eli kiinteistöverojen nousu jatkuu ja asumisen kuluja tulee nostamaan myös lämmityspolttoaineiden verotuksen korottaminen nämä ikävät asumiskustannuksiin liittyvät liittyvät nousut koskevat ihmisiä tasapuolisesti heidän tulotasostaan riippumatta riippumatta ovat siis regressiivistä verotusta olisi ollut erittäin mielenkiintoista kuulla ministerien kanta siihen miten hallitus aikoo jatkossa osallistua asumiskustannusten kohtuullistamiseen valitettavasti he poistuivat mutta en voi olla nyt puuttumatta näihin edustaja elon kommentteihin maahanmuuttokustannusten alenemisesta ne ovat hiukan joiltain osin alentuneet hakijamäärien pienentyessä silti talousarviokirjan sivulla kaksisataaneljäkymmentäneljä on muun muassa mainittu että vastaanottokeskusten yksikkökustannukset per henkilö olivat seitsemäntoistatuhatta euroa vuosina kaksituhattakuusitoista ja ensi vuonna arvio on yhdeksäntoistatuhattakaksisataa euroa eli se nousee merkittävästi säästövaraa pitäisi siltä osin vielä

puhemies pääministeri nosti täällä keskustelussa erään todella tärkeän asian esille kun hän totesi että peruskoulun varassa olevien tilanteeseen on puututtava sillä heidän työllistymisensä on vaikeaa minä olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan mutta samalla ihmettelen miksi hallitus sitten päätti lopettaa nuorten aikuisten osaamisohjelman se oli huono päätös se jättää nimittäin kymmenettuhannet ilman ammatillista koulutusta olevat nuoret aikuiset ilman opiskelupaikkaa ja kenties ilman ammattia

että siinä on huomioitu erityisesti tämän ryhmän erityistarpeet ja siksi olisin kyllä halunnut kuulla miksi tämä päätös on tehty samalla olisin myöskin halunnut kuulla pääministerin mielipiteen tästä oppivelvollisuuden pidentämisestä sillä se olisi kyllä erittäin tärkeä tulevaisuusteko

puhemies haluan itse vielä palata tähän yrittäjävähennyskeskusteluun minusta tässä olisi oikea ryhmä jolta kysyttäisiin onko tämä vähennys hyvä ja oikeudenmukainen kysyttäisiin sitä asiaa aidosti yrittäjiltä eikä kuviteltaisi täällä salissa tietävämme sitä asiaa minä en ole ainakaan keltään yrittäjältä kuullut vastausta että tämä ei olisi oikeudenmukainen ratkaisu koska tässä nimenomaan haettiin sitä eri yritysmuotojen verokohtelua oikeudenmukaiseksi kun aikanaan kaksituhattaneljätoista on yhteisöveron alennuksien päätöksiä tehty tämäntyyppiset asiat koskivat osakeyhtiöitä nyt kaikki yritysmuodosta riippumatta saavat vähennyksen totta kai siellä on eroja riippuen yrityksen tilanteesta mutta yrittäjät itse ymmärtävät sen tilanteen ja hyväksyvät sen ja näinhän näitä asioita pitäisi täällä päättää

ennen vanhaan puhuttiin nuorista ja vihaisista miehistä luulen että nykyään nämä miehet ovat kyllä vihaisia mutta eivät enää jaksa tuoda esiin miten pettyneitä he ovat koko yhteiskuntaan ja järjestelmään etsivä nuorisotyö kattavat sosiaali ja terveyspalvelut ennalta ehkäisevä monipuolinen työ monipuolinen tuki päästä eteenpäin elämässä sisältyvät rkpn ohjelmaan kaksitoista toimenpidettä heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi

miksi hallitus ei ole mitenkään reagoinut tähän ongelmaan

kuuntelin tätä keskustelua tuolla huoneessani ja hämmästyin että pitkästä aikaa tupakkavero on noussut täällä esille keskustelussa se on selvää että tupakkaverolla on merkitystä valtion tulojen kannalta ja myöskin eri väestöryhmien menojen kannalta mutta haluaisin korostaa että sen jälkeen kun olemme siirtymässä kohti savutonta suomea ja sen jälkeen kun tämä eduskunta on ratifioinut kansainvälisen tupakkakonvention tupakkavero on nähtävä ensisijaisesti terveyspoliittisena instrumenttina tupakka on hyvin poikkeuksellinen tuote joka toinen tupakoiva kuolee siihen verotus on tärkeä instrumentti parantaa kansanterveyttä vähentää terveyseroja ja se myöskin puree erityisesti nuoriin ja jos heitän vähän halpamaisen heiton tietysti tupakoivat voivat vielä säästää lopettamalla tupakoinnin mihin yhteiskunta tarjoaa

yhteiskunnan pyörittämiseen tarvitaan jokaista kansalaista ja siihen pitää pyrkiä että kukaan ei putoa kyydistä minä palaan ylivelkaantuneisiin ulosotossa oleviin maksuhäiriömerkinnän omaaviin heitä on melkein neljäsataatuhatta se on valtavan suuri määrä ihmisiä pääministeri otti esille tämän että positiivinen luottorekisteri on ehkä tulossa mutta kysymys muuta heidän eteensä voisi tehdä että saataisiin kaikki mukaan suojaosuuden nostosta on puhuttu mutta nyt on on ollut vähän hiljaisempaa elikkä siihen täytyy tietysti pyrkiä että ihminen palaisi työelämään ja näkisi että olisi kannattavaa olla työssä ja pikkuisen enemmän jäisi myös sitä käyttövaraa

arvoisa herra puhemies minulla oli vierasryhmä eteläpohjalaisia yksinyrittäjiä tänään täällä käymässä yksikään näistä yrittäjistä ei muuten ollut apteekkari aika selkeä tuli kiitokset siitä että yrittäjävähennys saatiin aikaan se on parturi kampaajille turvayrittäjille monille muille yrittäjille keitä oli rakennustoimijoille ja niin edelleen iso apu siinä että sitä yrityksen taloutta pystytään saamaan samalle viivalle ja kilpailukykyisemmäksi suhteessa muihin yhtiömuotoihin herra puhemies täällä on tänään tullut tärkeä haaste kaikille puolueille se että aluekehitykseen kiinnitetään enemmän huomiota keskusta on haastanut siihen kaikki mukaan jos johonkin meidän tässä pitää jatkossa se että täällä suomessa pystytään tasapuolisesti kehittymään täällä pystytään yrittämään täällä pystytään työllistämään ja ennen kaikkea asumaan joka puolella suomea
myönnän vastauspuheenvuoron edustaja harakalle sitä ennen kuitenkin totean että tässä debatissa on käytetty vastauspuheenvuoroja seuraavasti sdp neljäkymmentäkuusi vastauspuheenvuoroa keskusta kolmekymmentäseitsemän kokoomus kolmekymmentäyksi siniset neljätoista perussuomalaiset seitsemäntoista vihreät yksitoista vasemmistoliitto kaksikymmentä rkp kaksitoista ja kd seitsemän

nyt ihan vain aikakirjoihin tämä fakta että tarkoitin sitä että kun ansiotulo on se mitä verotetaan näillä pienimmillä se tarkoittaa sitä että suurelle osalle tästä ei ole mitään erikoista hyötyä yrittäjävähennykseen oikeutetuista noin puolet eli sataviisikymmentätuhatta tekee alle kymmenentuhannen euron tulosta tämä on hallituksen esityksestä mediaanitulo on alle kymmenestuhannes tästä laskien päästään tulokseen että että puolet

vieraanani oli oli noin kolmenkymmenentuhannen euron euron liikevaihto yrittäjätulo ei mennyt näihin miljoonaluokkiin niin kuin täällä nyt annetaan ymmärtää he kertoivat nimenomaan kuinka suuri vaikutus tällä on ollut ollut rikkana rokassa mitä ilmaisua he käyttivät että tuloja pystytään parantamaan vihdoinkin on hallitus joka on pystynyt tekemään toimenpiteitä yksinyrittäjien pienyrittäjien eteen saamaan verotusta samalle viivalle saamaan myös heidän toimeentuloaan parannettua toki tuli paljon myös muita eväitä

arvoisa puhemies yrittäminen on meillä aivan perusasia sitä pitää kaikin tavoin kannustaa ja viedä eteenpäin mutta meillä on tietysti tämä ongelma minkä edustaja harakka nosti esille että jos ovat tulot niin pienet että ei veroja maksa niin vähennyksistä ei myöskään hyödy se on joka paikassa näin ja kautta linjan ja silloin tietysti pitää etsiä muita malleja tukea näitä pieniä yrityksiä toisaalta jos yrityksen tulot ovat kymmenentuhatta euroa vuodessa kyllä aika ongelmallista on koko toiminnan pyörittäminen se on silloin enemmän ilmeisesti harrastusta monelle mutta todellista kyllä tänä päivänä ja silloin täytyy katsoa voidaanko todella tukea muutoin heidän elämäänsä ja antaa sellaisia etuja joilla joilla voidaan kasvattaa sitä yritystä samalla myös sitten on todettava että on meillä paljon niitä yrityksiä joilla tulot ovat jossakin kahdenkymmenentuhannen ja viidenkymmenentuhannen välillä ja silloin

silloin kun useammilla sekunneilla alkaa aika ylittymään valitettavasti joudun koputusten kautta ja sitten myös äänelläni tulemaan väliin edustaja

palaan tähän keskusteluun tästä työllisyystavoitteesta tässä edellisessä puheenvuorossa tai siitä on ehkä tunti edustaja kontula oli sitä mieltä

ollut modig oli kontula muistin kyllä oikein ja tiedän että voi olla vaikeata päästä tai kahdeksankymmenen prosentin työllisyystavoitteeseen ja ja niissä maissa missä näin on käytetään ehkä lapsityövoimaa minun mielestäni meillä on kaksi sellaista maakuntaa suomessa joissa tämä on jo toteutunut ahvenanmaa on yksi ja pohjanmaa on toinen ja minun tietääkseni siellä ei käytetä lapsityövoimaa eikä myöskään muita keinoja vaan siellä ihmiset käyvät töissä enemmän kuin muualla ja minun mielestäni meillä pitää myös olla sen verran kunnianhimoa että me uskomme siihen että koko suomessa voidaan päästä tämmöiseen työllisyystavoitteeseen minun mielestäni hallituksellakin voisi olla isompi tahto päästä eteenpäin tässä asiassa

edustaja kymäläinen tänään puheenvuorossaan antoi ymmärtää että on tiettyjä ryhmiä joita hallitus on halunnut suosia politiikassaan ja nosti yhden näistä yrittäjät sen myönnän kernaasti että yrittäjiä me kyllä haluamme tukea sitä kautta suomalaista työllisyyttä ja verotuloja kasvattaa

leikataan näistä yritystuista jos kerta niitä jotain turhia kaikkien mielestä on ja siirretään se raha sitten näiden pk yrittäjien hyväksi juuri nimenomaan nostamalla sitä arvonlisäveroisen liiketoiminnan alarajaa olisiko tässä parlamentaarinen malli

puhemies harvoin tässä salissa kiihtyy mutta huomasin että edellisen puheenvuoroni aikana pulssini nousi kyllä kohtuullisesti koska tämä budjetin lapsiperhehehkutus on täysin vailla katetta niin kuin totesin tämä hallitus on itse asiassa kahteen kertaan leikannut lapsilisiä ensinnäkin sitä kautta että indeksiä on jäädytetty ja sitä on leikattu ja sen lisäksi vielä sitten lapsivähennys poistuu nyt vuodenvaihteessa elikkä nämä leikkaukset yhteensä ylittävät sen mitä viime kaudella hallitus pakkoraossaan joutui tekemään ja kompensoi tällä lapsivähennyksellä nimenomaan lapsilisiin kohdistunutta leikkausta silloin keskusta ja perussuomalaiset olivat täällä tekemässä välikysymystä lapsilisäasiasta ja totesivat että hallitus runtelee lapsiperheitä tämä hallitus on tehnyt ihan samalla tavalla paljon suuremmalla määrällä ja tässä nyt herää kysymys olisiko välikysymyksen paikka hallitusta vastaan koska ei ole mitään katetta tällä lapsiperhehehkutuksella sillä että hallituksen puolelta on koko ajan yritetty tätä budjettia ikään kuin kuin maalata että tämä olisi hyvin lapsiperheystävällinen

arvoisa herra puhemies kun yritykset voivat hyvin niin suomikin voi hyvin kun katsoo tätä budjettikirjaa ja näkee sen että suomen talous on lähtenyt kasvu uralle on syytä meidän kaikkien kansanedustajien tässä talossa muistaa että kahdeksan vuotta menimme väärään suuntaan aivan kuin suunnistaja olisi eksynyt kartalta olemme tulossa takaisin kohti maalia reilu ensimmäinen vuosi on takana tästä reitistä ja vielä on monta edessä jos me lähdemme nyt näitä kasvun eväitä tappamaan jo alussa niin arvatkaas miten meidän käy elikkä tällä samalla tiellä meidän pitää jatkaa ja antaa yrittäjille arvo voin kertoa että esimerkiksi kotikunnassani ilomantsissa ansiotuloverokehitys on ollut negatiivista sen takia että kun väestö hieman laskee eläkeläisiä on paljon niin verotuloja ei ansiotulopuolella kovin paljon ole mutta olemme elinkeinopolitiikalla tehneet kaikkemme ja yllätys yllätys yhteisöverokertymät ovat kasvaneet tämä todistaa sen että politiikka on ollut oikeaa ihan elävä esimerkki edustaja savola äsken omassa puheenvuorossaan todisti tätä samaa älkäämme tuhotko tätä alkavaa kasvua sillä että olemme jollekin kateellisia

en ymmärtääkseni missään vaiheessa sanonut että korkea työllisyysaste sinällään olisi mahdoton tavoite tai edes kovin huono tavoite yksiselitteisesti vaan että hallituksen puheissa toistuva oletus siitä että korkea työllisyysaste vähentäisi köyhyyttä ja eriarvoisuutta on virheoletus jolle ei pidä talouspolitiikkaa perustaa korkea työllisyysaste yksistään ei tätä tee se voi mahdollistaa jos siihen liitetään ne elementit joita joita aikaisemmin luettelin jotka estävät sen että korkea työllisyysaste toteutuu tavalla joka lisää köyhyyttä ja ja eriarvoisuutta mutta ongelma on se että nyt hallituksessa ajatellaan että hoidetaan se eriarvoisuushomma sitten myöhemmin kun on tämä työllisyys hoidettu näitä pitäisi ajatella yhtä aikaa luoda semmoisia työmarkkinarakenteita jotka tukevat tasa arvoa ja yhtäläisyyden periaatteita jo syntyessään

arvoisa herra puhemies kun on todella vahvasti pidetty esillä tulonjakovaikutuksia tämän hallituksen aikana tai ensi vuoden budjetin osalta niin oli kyllä hyvä kuulla että merkittävä selittäjä tälle pienituloisimman desiilin tulotilanteelle on tupakkaveron kiristäminen ovatko sosiaalidemokraatit edelleen sitä mieltä että esimerkiksi tupakkaveroa tai vaikkapa alkoholiveroa ei saisi kiristää koska se vaikuttaa kielteisesti gini edustaja mikkoselta en vielä saanut vastausta kun vihreät erittäin vahvasti liputtavat sen puolesta että painopistettä on siirrettävä työnteon verottamisesta haittojen ja kulutuksen verottamiseen ja kun myös sosialidemokraatit ainakin aikaisemmin ovat olleet tällä kannalla ja itse olen siis vahvasti tällä kannalla niin kysyn vihreiltä miten te teette tämän siten että sillä ei olisi kielteisiä tulonjakovaikutuksia koska kuten on todettu ei siellä bensapumpulla tai tai muualla tupakan ostajalta ruveta niitä tuloja mittaamaan ja eikä hinta sen mukaan ala määräytyä

toivon että sitten taas syksyn mittaan luetaan sitä sosialidemokraattista vaihtoehtobudjettia missä on myös oikeudenmukaisempi viisas verolinja esiteltynä puhemies tämä keskustelu lähti vakavasta aiheesta liikkeelle liikkeelle eriarvoistumisesta ja siitä että pääministeri sipilä itse myönsi a studiossa että tämän hallituksen politiikka eriarvoistaa täällä on tullut monia tärkeitä kysymyksiä mutta itse jäin kaipaamaan vastausta vielä pariin kysymykseen joita toivon sitten täällä hallituspuolueiden analysoivan miksi tässä vaiheessa kun puhutaan että veroaste ei nouse ollaan valmiita siihen että ainoana ryhmänä pieni ja keskituloisten lapsiperheiden verot nousevat toinen kysymys on se minkä muuten aion toistaa aion toistaa sen täällä aika moneen kertaan vielä missä on ohjelma eläkeläisköyhyyden torjumiseksi edustaja kaikkonen vaati kesällä tätä ja innokkaasti odotin budjettiriihtä ja vaikka tätä kirjaa puhemies kuinka tutkin en täältä sitä ohjelmaa löydä tähän tullaan palaamaan vielä moneen

arvoisa puhemies täällä puhuttiin yritystuista on hienoa että nyt tämä työ aloitetaan mutta tietysti itse olisin toivonut että olisi voitu jo nyt ottaa ensiaskelia on selvää että kun jaetaan yhteisiä varoja ne kannattaa suunnata niin että ne käytetään tehokkaasti ja niillä saavutetaan niitä tavoitteita mitä haetaan kun me puhumme yritystuista niin neljän miljardin potista ja siitä varmasti löytyy semmoisia mitä voimme voimme vähentää me tiedämme että ministeriö itse on tehnyt ehdotuksia siitä katsonut mitkä ovat tehottomia samoin vatt on tehnyt suomen yrittäjät on tehnyt ja näitä selvityksiä tulisi hyödyntää

edustaja mäkisalo ropposelle ilman muuta myönnetään
kiitos arvoisa puhemies talousarviokeskustelussa on hyvä käydä myös tulevaisuuskeskustelua ja ja siksi minusta on ihan tämän debatin loppuun erittäin mieluisaa sanoa muutama sana koulutuksesta oppivelvollisuuden tai oikeastaan oppioikeuden pidentäminen olisi erittäin tärkeä tulevaisuusteko koska ongelmahan ei ole se etteikö nuori peruskoulun jälkeen pääsisi opiskelemaan vaan ongelma on se että liian moni keskeyttää opinnot muun muassa oppimateriaalin kalleuden vuoksi hallituksen kannattaisikin tehdä nyt vaihtoehtoisia kustannuslaskelmia mikä tarkoittaisi tässä yhteydessä sitä että laskisi mitä maksaa koulutuksen keskeyttäminen tai se että opiskelija ei valmistu ammattiin eikä työllisty ja verrata sitten näitä kustannuksia oppivelvollisuuden pidentämiseen pidentämisestä aiheutuviin kustannuksiin minä olen melko varma

arvoisa puhemies

suomessa vahvan talouskasvun se on jopa yllättävän vahva ansio kuuluu osittain hallitukselle osittain siinä on monia muita tekijöitä maailmanta lous kilpailukykysopimus jonka työmarkkinaosapuolet tekivät ja ihmisten käyttäytyminenkin on on varmasti yksi tekijä aika iso tekijä on se että on saatu luottamuksen ilmapiiri koko suomalaiseen yhteiskuntaan ehkä kilpailukykysopimuksen suurin ansio onkin siinä että se on tuonut tuota luottamusta sekä työmarkkinaosapuoliin että yrityksiin ja myös meihin kuluttajiin se on tuonut edustaja ala nissilä sen tekemisen meiningin ja sen tähden se on hyvä vaikka tämä julkisen sektorin lomarahojen leikkaus olikin ruma toimenpide ja työmarkkinaosapuolet voivat antaa selityksen miksi päätyivät siihen siihen temppuun voi sanoa arvoisa puhemies lähtökohta meillä on nyt siis se että talous kasvaa talouskasvun myötä tulee verotuloja lisää ihmisten ostovoima vähitellen paranee työllisyyden parantuessa myös ihmisten luottamus tulevaisuuteen luo mahdollisuuksia hankkia erilaisia kulutustuotteita ja sitä kautta ostovoimalla on mahdollisuus tuoda lisää verotuloja ja työllisyyttä parantaa eli kaiken kaikkiaan on syntynyt sellainen positiivinen kierre joka on kaikille eduksi on siis nähtävissä että myös valtiontalous ja kuntien talous vahvistuvat talouskasvun ja verotulojen kasvun myötä kaikenlaisten verotulojen kasvun myötä näin saamme uutta jakovaraa sitä vielä siitä on tietysti hyvä keskustella voidaan sanoa että suurta jakovaraa ei ole koska velkaantuminen on edelleen vakava ongelma meillä toisaalta voisi miettiä sitä että budjetti sisältää myös investointeja valitettavasti ei kirri tikkakoski moottoritietä joka olisi kaikkein järkevin investointikohde tällä hetkellä suomessa mutta kuitenkin investointeja jos velkaa otetaan pitkävaikutteisiin investointeihin niin sehän ei ole ollenkaan järjetöntä päinvastoin se on ihan viisasta näin ollen kannattaa katsoa sitäkin puolta onko se velkaantuminen tällä hetkellä uhka vai onko se sittenkin mahdollisuus kasvattaa yhteistä kakkua

kasvun hedelmät joita nyt on kiihtyvällä vauhdilla syntymässä käytetään niitä kohteita on toki helppo löytää mihin hallitus niitä käyttää se on kyllä valitettavasti niin että kun kasvu on saatu aikaan aika suurelta osin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa heikentämällä niin nyt heille ei palauteta tässä budjetissa niitä leikkauksia mitkä on tehty lapsiperheet ovat siinä se suurin ongelma kuntatalous on mielenkiintoinen budjettikirjassa sivulla

sanotaan että kuntata lous heikkenee ensi vuonna satakaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan tämän vuoden budjetissa se luku oli plussaa kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa eli kuntataloudessa on hallitus kääntänyt kelkan kuntataloutta kiristävään suuntaan ei voimakkaasti mutta kuitenkin tämä on huomioon otettava sivulla y neljäänkymmeneenseitsemään sanotaan että veteraanien etuuksia leikataan neljälläkymmenelläkuudella miljoonalla eurolla tätä ihmettelen juhlavuonna miksi veteraaneilta leikataan noin kaksikymmentä prosenttia arvoisa puhemies hallitus on jättänyt köyhät miljoona köyhää juho saaren työryhmän varaan saaren niin kuin pääministeri totesi ei saa uutta rahaa vaan joutuu miettimään tyhjästä miten parannetaan heikoimmassa asemassa olevien asemaa tähän on kyllä puututtava voimakkaasti ja perussuomalaiset ajavat sitä että nyt etsitään keinoja joilla kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien asemaa helpotetaan tämä on meidän velvollisuutemme ja silloin esimerkiksi lapsiperheet ja pienen eläkkeen varassa olevat ovat kärkisijalla

arvoisa puhemies talouden suhdannemuutokset tulevat vanhan sanonnan mukaan kuin varas yöllä tämä koskee niin nousu kuin laskusuhdannetta talouden hyvän kehityksen edellyttämät perusteet ovat nyt oikeassa asennossa fundamenttimuutoksia huonompaan suuntaan ei ole näköpiirissä talouden kasvu voi tänä vuonna nousta jopa yli kolmeen prosenttiin kun vienti vetää ja yksityinen kulutus kasvaa työllisyys on selvästi paranemassa mutta siinä on vielä kirittävää tällä hetkellä ekonomistit näkevät suomen taloustilanteen että hyvä kehitys jatkuu omalla painollaan eikä lisälöylyä tämän kehityksen vahvistamiseksi juuri nyt kaivata päätös työn verotuksen keventämisestä edistänee kuitenkin osaltaan maltillista palkkaratkaisua arvoisa puhemies maamme liikenneinfrastruktuurin ylläpito edes nykyisellä tasolla saati kehittäminen vaatii jatkuvasti lisää varoja korjausvelan kasvua on hidastettava ja on kehitettävä liikennejärjestelmää pitkäjänteisesti lounais suomen kaltainen positiivinen rakennemuutos on täysimääräisesti hyödynnettävissä ainoastaan mikäli esimerkiksi liikenneverkon huono kunto ja ruuhkaisuus eivät muodosta pullonkaulaa pidän ensiarvoisen uudenkaupungin radan kunnostamista ja valtatie kahdeksan perusparannuksia länsirannikon etelä pohjoissuuntaisen valtatien merkitys on keskeinen koko suomen logistisen järjestelmän kannalta tiellä on kaksikaistaisuudesta ja tasoliittymistä johtuen selkeitä kapasiteettiongelmia kasitien parantaminen on valtakunnallisesti merkittävä ja tärkeä hanke myöskään valtatie yhdeksää ja valtatie kymmentä ei sovi unohtaa arvoisa puhemies jouduttiin sisällyttämään myös maatalouden tulotukien leikkauksia ne kohdistuivat käytännössä luonnonhaittakorvauksen kansallisen tuen osaan nämä leikkaukset on kuitenkin peruttu vuosien kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista osalta tätä olisi syytä jatkaa ja olisi peruttava leikkaukset myös vuosien kaksituhattakahdeksantoista kaksituhattayhdeksäntoista ja kaksituhattakaksikymmentä osalta tuoreen budjettiesityksen mukaan leikkauksia kuitenkin tehdään vuonna kaksituhattakahdeksantoista vaikkakin vähemmän kuin hallitusohjelmaan kirjoitettiin tämä enteilee huonoa tulevien vuosien osalta kun tiedossa jo on että myös ympäristökorvauksen määrärahat uhkaavat dramaattisesti loppua rahastokauden viimeisenä vuonna eli kaksituhattakaksikymmentä ovat myös brexitin mahdollisesti aiheuttamat ongelmat rahastokauden maatalousohjelman toteuttamisessa varainsiirtoverovapaus yritysmuodon muutoksessa on erittäin tärkeä maataloudelle koska kiinteää omaisuutta koskee peräti neljän prosentin varainsiirtovero osakeyhtiömuotoisia maatiloja on suomessa tällä hetkellä noin osakeyhtiömuotoon siirtyminen on kuitenkin vähitellen kiihtynyt myös maataloudessa muiden perheyritysten tavoin osakeyhtiöittämisen edut koskevat sellaisia hyvin kannattavia niitäkin vielä on ja tai sivutoimisia maatiloja joissa merkittävä osuus tulosta verotetaan ansiotulon ankarilla rajaveroasteilla yhteisöveron kahdenkymmenen prosentin verokanta helpottaa myös velkaantuneisuuden hoitamista ja investointeja

arvoisa puhemies biotalous on hallituksen strategisia painopisteitä uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö on energiapolitiikan kulmakiviä yhtä tärkeää uusiutumattomia luonnonvaroja säästeliäästi ja kierrättää tehokkaasti tällä tiellä pitää johdonmukaisesti jatkaa arvoisa puhemies matkailuelinkeino kasvaa voimakkaasti suomessa maatamme arvostetaan turistikohteena esimerkiksi puhtaan luonnon ja ilman sekä vakauden ja turvallisuuden takia myös julkishallinnon olisi järkevää panostaa nykyistä enemmän tähän elinkeinoon matkailuala työllistää erityisesti nuoria ja myös alueilla joilla työllistyminen syrjäisen sijainnin vuoksi vaikeaa kerrannaisvaikutukset ovat myös huomattavat sillä matkailuala edesauttaa esimerkiksi kuljetus rakennus ja kaupan alaa yksi matkailueuro tuo arviolta viisikymmentäkuusi senttiä lisäarvoa muille toimialoille

arvoisa herra puhemies eilen julkistettiin tieto uuden taloustieteen huippuyksikön perustamisesta hanke on tervetullut tutkimustietoa tarvitaan paitsi yhteiskunnan kehityksen ymmärtämiseksi myös päätöksenteon tueksi eräs viime vuosien taloustieteellisen tutkimuksen tuloksia on aiempaa siitä että raha ja finanssipolitiikalla voi olla merkitystä talouskasvun ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä aiemmin viime vuosikymmeninä on niiden merkitykseen suhtauduttu epäillen arvioiden markkinoiden odotusten neutraloivan talouspolitiikan toimia euroopan keskuspankin rahapoliittinen elvytys näyttää ainakin toimineen euroalueen kasvu on lavealla pohjalla kriisimaa toisensa jälkeen on päässyt kasvu uralle ja saanut rahamarkkinoiden luottamuksen palautettua myös finanssipolitiikka kannattaa ottaa vakavasti laskusuhdanteessa ei saa langeta liiaksi suu säkkiä myöten retoriikkaan noususuhdanteessa pitää olla malttia ja välttää kiusausta jakaa rahaa poliittisesti palkitseviin kohteisiin ja vieläkin kovempaa noususuhdanteessa pitää olla malttia ja lykätä joitain jopa kaikin puolin järkeviä ja tarpeellisia puhemies olemme kaikki hyvillämme siitä että kansainvälinen talous on kääntynyt aiempaa korkeammalle kasvu uralle kansainvälinen vetoapu ulottuu myös suomeen vientiyritystemme tilauskannat täyttyvät ja matkailu tuo lisätuloja kasvua odottavat yritykset investoivat ja hyvä kierre on käynnissä suhdannekäänne on tietysti erityisen mieluisa hallitukselle tosiasiassa tilanne on erityisen haastava juuri nyt malttia tarvitaan vaalibudjetteihin ei ole varaa hallitus on kiitellyt itseään velkaantumisen hillitsemisestä mutta tavoite ei välttämättä ole riittävän kunnianhimoinen vaatimustasoa nostaa vielä se että työmarkkinoiden ratkaisut ovat tällä kertaa vaikeammin ennakoitavissa tähän tilanteeseen olisi tarvittu palkkaratkaisujen koordinaatiota nyt sellaista työkalua ei ole käytettävissä ja hallituksen omilta toimilta vaaditaan sen vuoksi enemmän arvoisa puhemies nyt on oikea aika tehdä toimia joilla turvataan tulevaisuuden kasvua nostetaan suomen suhdannevaihteluista puhdistettu kasvu ura korkeammalle näköpiirissä oleva promilleluokassa oleva pitkän aikavälin kasvu on varsin valju tulevaisuudennäkymä talouskasvun tärkeimpiä tekijöitä ovat työvoiman määrä ja tuottavuus hallitus näyttää nostaneen kätensä pystyyn työvoiman määrää arvioitaessa se ei ole tarpeen meillä on keinoja lisätä työllisten osuutta työikäisistä keinoista ensimmäiseksi on syytä nostaa perhevapaauudistus perheen äitien ja isien työssäkäyntimahdollisuudet on turvattava ja kun asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä niin kysymys on nimenomaan äitien työssäkäynnin ja perheen yhteensovittamisesta hallitus on kääntynyt myönteiseksi perhevapaauudistukselle vielä on kuitenkin näkemättä miten sitoutunut hallitus oikeastaan on onko hallitus liikkeellä avoimin mielin vai jääkö se ideologisten muuriensa taakse perheenäitien työssäkäyntiä edistetään myös edistämällä samapalkkaisuutta työn pitää kannattaa myös ja varsinkin työssä käyvien naisten työn ja vielä lopuksi päivähoitorajoitukset viipymättä purkaa työn tarjontaa voi ja pitää lisätä myös helpottamalla kohtaanto ongelmien ratkaisua aikuiskoulutuksen karsiminen se suoranainen alasajo merkitsee sitä että työttömäksi jäävien valmiudet hakeutua avoimiin työpaikkoihin ovat heikkenemässä arvoisa puhemies työvoiman tarjonnan määrää tärkeämpi on sen keskimääräinen tuottavuus hyvinvointimme on tähänkin mennessä rakentunut osaamiselle ja tulevaisuudessa osaamisen merkitys kasvaa entisestään menneinä vuosina ja vuosikymmeninä suomen kehityksen ajureina on ollut ainakin kaksi seikkaa jokainen ikäpolvi on ollut aiempaa koulutetumpi ja suomi on kirinyt osaamisessa muiden edellä nyt molemmat tekijät ovat kateissa meneillään oleva kehityskulku johtaa siihen että työmarkkinoille tulevat ikäpolvet ovat heikommin koulutettuja kuin edelliset ja olemme pudonneet keskikastiin suomi ei pärjää keskikastissa meidän on otettava muut kiinni ja pyrittävä taas kärkeen tämä pätee koulutuksessa ja tämä pätee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä arvoisa puhemies taloustieto on tarpeen ja hallitusta on syytä kiittää sen kartuttamisen hankkeesta uudesta huippuyksiköstä toivottavasti sieltä tulee päätöksenteon tueksi tietoa oikeista ratkaistuista toivottavasti meillä on jo nyt esiymmärrys siitä mihin suuntaan pitää kurssia ohjata työn oikeudenmukaisuuden ja osaamisen suuntaan

arvoisa puhemies hallituksen talouden tervehdyttämiseen kohdistuneet toimet ovat palauttaneet suomen bruttokansantuotteen takaisin positiivisen kasvun uralle ja ensi vuonna runsaat kaksi prosenttia vienti vetää suomea nousuun ja kilpailukyky on parantunut sillä hallituksen tavoitteen yksikkötyökustannukset ovat laskeneet jopa ruotsin alapuolelle suomen suhteellinen osuus maailmankaupasta on alkanut kasvaa euroopan keskuspankki on tuonut huolensa euron vahvistumisesta mikä voi heikentää myös suomen vientikilpailukykyä vaikka hallituskaudella on merkittävästi onnistuttu parantamaan taloustilannettamme edelleen velkaannumme ja tulevina vuosina on edessä erityisesti kestävyysvajeen umpikuromisen tarve kuluttajien luottamus on yleisesti vahvistunut sekä henkilökohtaiseen että koko suomen talouteen mutta huomioitavaa on myös kotitalouksien korkea velkaantumisaste muun muassa asuntovelka on kaksinkertaistunut kaksituhatta luvulla luottoa on saatu myös edullisilla ehdoilla ja on myös syytä muistaa että pankeilla on tässä oma vastuu lainan antamisessa onko meillä varmuus nykyisen matalan ja investointien kannalta suotuisan korkotason jatkumiseen tulevaisuudessa ennustettavuus taloudessa ei ole helppoa ja myös meitä koskettavat usan ja kiinan suhteet pohjois korea afrikan pakolaistilanne ja terrorismin kasvanut uhka arvoisa puhemies myönteisenä voimme todeta työllisyyden parantumisen ja työhän on parasta sosiaaliturvaa työ ehkäisee myös syrjäytymistä ja sillä on positiiviset vaikutukset yksilön hyvinvointiin eriarvoistumisen kannalta nuorten koulutukseen ja työhön pääsyyn tulee saada riittävät voimavarat työttömien määräaikaishaastattelut sekä työttömyysturvan käyttö yritystoiminnan aloittamiseen lyhytkestoiseen opiskeluun ovat hyviä askelia nuorten työkyvyn ja toimintakyvyn ongelmia pyritään torjumaan jatkossa mahdollisimman varhain psykososiaalisen tuen palvelupaketin avulla alle kolmekymmentä vuotiaille myös lisätään palkkatuen tarjontaa työhön valmennusta ja ohjausta uusiin palveluihin joista palveluntuottajille maksetaan vain tuloksista eli nuorten koulutukseen tai työhön etenemisestä ammatillisen koulutuksen tarjontaa lisätään tuhannella opiskelupaikalla erityisesti työvoimapulasta kärsivillä aloilla vaikka pieni ja keskituloiset ovat olleet myös säästötalkoissa parannuksia tehdään alentamalla varhaiskasvatusmaksuja seitsemälläkymmenellä miljoonalla alle neljäntoistatuhannen euron vuosituloiset vapautetaan yle verosta solidaarisuusveron alempi alaraja jatkuu lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan sairaus ja vanhempainpäivärahoja korotetaan myös opintorahaan tulee huoltajakorotus takuueläkkeitä nostetaan viidellätoista eurolla ja työn verotusta kevennetään miljoonalla eurolla keskittyen pieni ja keskituloisiin tämä ei tietysti ole riittävää mutta tästä on hyvä jatkaa arvoisa puhemies kuten ryhmäpuheenvuorossa korostettiin vain yrittäjyys ja työpaikat tuovat suomeen hyvinvointia ajat ovat haastavia mutta me siniset olemme hallituksessa myös rakentaneet suomen yhteistä tulevaisuutta pitäen erityisesti huolta siitä että heikkoja ei saa koskaan jättää yksin

arvoisa puhemies

kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus hallitus ei puutu tarpeeksi jämerin keinoin

talouden näkymät ovat nyt myönteisemmät kuin hetkeen myös meillä varsinais suomessa on ollut jo hyvän aikaa kasvun merkkejä muun muassa uudenkaupungin autotehtaan ja turun telakan myötä kunhan vain saataisiin vielä ne tiet parempaan kuntoon kasitie kymppitie ja vanha postitie joka on suomen vanhimpia ja on välillä perunapelto hallituksen keskeinen tavoite on velkaantumisen taittaminen mikä on tulevaisuudenkin kannalta tarpeellinen toimenpide edustaja savio ryhmäpuheessa toi hyvin esille työ ja elinkeinoelämään liittyviä parannusehdotuksia jotka on helppo allekirjoittaa korkeat asumiskustannukset erityisesti kasvukeskuksissa nousivat tässä kohden esille asumisen hintaan on puututtava nykyistä tehokkaammin myös työmatkatukiin kaipaisin lisäpanostuksia edistämään työvoiman liikkumista

saavuta kohtuutonta etua erityisesti työvoimavaltaisilla aloilla työllisyyden edistämiseen on paneuduttava tosissaan ja taattava riittävät määrärahat työllistämistoimista vastaavien viranomaisten kenttätyöhön monet eläkeläiset elävät köyhyysrajan alapuolella kolmesataakolmekymmentäseitsemäntuhatta eläkeläistä saa alle tuhat euroa eläkettä kuukaudessa vähävaraisten eläkeläisten toimeentulo on tällä hetkellä hälyttävän huonolla tasolla asuminen lääkkeet ja muut juoksevat menot syövät äkkiä tilin tyhjäksi hallitus ei tunnu ottavan talousarvioesityksen perusteella vähävaraisten eläkeläisten ongelmia tosissaan laadukas varhaiskasvatus edellyttää riittäviä resursseja palkata huolehtivia käsiä pitämään pienistä tulevaisuuden tekijöistämme huolta koulutuksen laatuun ja saavutettavuuteen tulee panostaa kaikilla kouluasteilla tämän vuoden keltaisessa kirjassakin todetaan että korkea sivistystaso toimivat varhaiskasvatuspalvelut sekä laadukas ja maksuton koulutus ovat suomalaisen yhteiskunnan perusta mutta tästä huolimatta koulutukseen ei tunnu löytyvän tarpeeksi määrärahoja nykyinen sisäinen turvallisuustilanne huolettaa laajalti tämän pitäisi näkyä vielä nykyistäkin enemmän muun muassa poliisitoimen rahoituksessa tätä määrärahaa nostetaan viime viime vuodesta noin viidellätoista miljoonalla eurolla mutta tyly tosiasia on se että vuoden kaksituhattakuusitoista tilanteeseen nähden talousarvioesityksessä oleva summa on miljoonaa euroa pakkasella kun ajatellaan turvallisuustilanteen kehittymistä tähän päivään saakka ja mahdollisia tulevaisuuden mahdollisia tulevaisuuden uhkia niin on helppo todeta että määrärahat eivät poliisilla ole riittävät arvoisa puhemies näin lopuksi haluan nostaa esille itsenäisen suomen olemassaolon mahdollistaneet henkilöt sotiemme veteraanit eivät enää loputtomasti näy keltaisen kirjan lehdillä nyt ovat käsillä viimeiset hetket vaikuttaa näiden kunniakansalaisten asioihin heille on taattava riittävät tuki ja hoivapalvelut ja ne eivät valitettavasti toteudu nykyisillä määrärahoilla kaikille sotiemme veteraaneille myös fyysisesti haavoittumattomille pitäisi taata yhdenmukaisesti laadukkaat hoivapalvelut

arvoisa puhemies hallituksen talouspolitiikka kasvattaa hyvinvointivelkaa lisää eriarvoisuutta ja romuttaa osaamisperustaa on lyhytnäköistä romuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion perusteita eli kansalaisten hyvinvointia tasa arvoa ja osaamista hallitus tuntuu unohtaneen hyvinvointivaltion perusperiaatteen yhteisillä varoilla kerätyillä veroilla järjestetään yhteiset julkiset palvelut ja turvataan toimeentulo elämän karikoissa ja verotuksella tasataan tulo ja varallisuuseroja valtiovarainministerin tämänpäiväinen avauspuhe henki hyvinvointivaltion hylkäämistä kun hän ylisti kaikkinaisia veronkevennyksiä ja julkisen talouden leikkauksia on muistettava mitä julkisen talouden leikkaukset käytännössä tarkoittavat sosiaaliturvan leikkauksia koulutusleikkauksia sosiaali ja terveydenhuollon leikkauksia ja rapistuvaa infrastruktuuria julkisen talouden on pitkällä aikavälillä oltava tasapainossa mutta julkisen talouden leikkaaminen ei voi olla itseisarvo ei ainakaan pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa kysymys kuuluu onko hallitus enää sitoutunut hyvinvointivaltion rakentamiseen suuret veronalennukset yhtäällä tarkoittavat leikkauksia toisaalla itse hyvätuloisena minä en en halua itselleni veronalennuksia jos se tarkoittaa leikkauksia köyhiltä ja leikkauksia koulutuksesta arvoisa puhemies elääkö hallitus omassa maailmassaan eikö siellä ymmärretä mitä sosiaaliturvan ja koulutuksen leikkaukset tarkoittavat käytännössä ja ihmisten arjessa ei ihme jos ei ymmärretä sillä päätöksistä ei ole juuri tehty vaikutusarviointia on kornia että hallitus ylistää koulutusuudistuksiaan kun todellisuus ammattioppilaitoksissa on vähentyvä lähiopetus suuremmat opetusryhmät ja koulutuksen laadun heikkeneminen on kornia että sosiaaliturvan leikkauksien ja maksukorotusten yhteydessä ei ole arvioitu toimien kokonaisvaikutusta vähävaraisten ihmisten arkeen johon ne eniten kohdistuvat hallitus tuntuu todella etääntyvän kansalaisten arjesta ymmärtääköhän esimerkiksi tänä syksynä voimaan astunut opintotuen valtava leikkaus vaikuttaa monen opiskelijan arkeen kahdeksankymmenen euron vähennys kuukausittaisiin tuloihin ei ehkä ole suuri summa ministerille mutta se on valtava summa tavallisille opiskelijoille kaikille opiskelijoille asumistukimuutos ei ole läheskään kompensoinut tätä suurta leikkausta on myös muistettava että hallituksen tekemät leikkaukset ja niiden painotukset eivät ole mikään absoluuttinen pakko vaan valintojen tulos jos olisi jätetty tekemättä edes osa lähes kahden miljardin euron hyvätuloisia suosivista veronkevennyksistä ei myöskään tarvitsisi tehdä niin valtavia ja sosiaaliturvaleikkauksia politiikassa on aina kyse valinnoista ja arvot ohjaavat valintoja ja on kysyttävä millä arvoilla hallitus valintoja tekee arvoisa puhemies pienen maan voima on sivistyksessä ja väestön osaamisessa valtavat koulutus ja tutkimusleikkaukset vähentävät suomen voimaa erityisen huolissani olen ammatillisen koulutuksen tilanteesta valtavien säästöjen jälkeen suomen ammattikouluissa on erittäin vaikea tilanne on esitetty huolia siitä että kouluista valmistuu nuoria joiden ammatilliset osaamisvaatimukset eivät täyty koulutuksen laadun heikkeneminen voi johtaa kasvaviin keskeytyksiin ja syrjäytymiseen kun koulutus ei tunnu mielekkäältä tai vähenevän lähiopetuksen oppilaitoksessa ei pärjää on myös kysyttävä mitä nämä leikkaukset tekevät suomalaisten ammattitaidolle suomalaisten ammattitaidolle ja yritysten tilanteelle budjetti leikkaa myös työvoimapoliittista ammatillista aikuiskoulutusta tämä on lyhytnäköistä tilanteessa jossa moni työtön tarvitsee päivitystä ammattitaitoonsa muuttuvilla työmarkkinoilla toivonkin että valtiovarainvaliokunta vastaa ammatillisen koulutuksen hätähuutoon ja peruu ensi vuodelle suunniteltuja leikkauksia budjettikäsittelyn aikana arvoisa puhemies tutkimus tuotekehitys ja innovaatiotoiminnan rahoitusta vähennetään edelleen budjetissa vaikka se on kaikkein vaikuttavinta ja tehokkainta yritystukea jolla tuetaan talouden uudistumista ja uusien työpaikkojen syntyä yritystukien kokonaistarkastelu odottaa yhä toteutumistaan siihen ei ollut valmiutta puoliväliriihessä mutta päätettiin kuitenkin perustaa parlamentaarinen työryhmä asiaa pohtimaan hyvä niin ja kaikki tuki työryhmälle arvoisa puhemies joskus pienellä satsauksella saa paljon tulosta haluan lopuksi nostaa esille yhden tällaisen hankkeen satsaamalla noin kaksitoista viiva viisitoista miljoonaa euroa tornion radan sähköistämiseen suomi saisi avattua toimivan ratayhteyden länsinaapuriimme radan sähköistäminen mahdollistaisi sekä tavara että henkilöliikenteen avaamisen ruotsiin ja tässäpä siis kohde jossa suhteellisen pienellä raideinvestoinnilla saataisiin paljon vaikuttavuutta

arvoisa herra puhemies valtion ehkä yhteiskunnan merkittävin arvobarometri siinä arvotetaan kansalaisten tarpeet ja tulot ja menot yhdessä selkeässä dokumentissa siksi ei ole ihan samantekevää mitä tämä paksu keltainen kirja sisältää elämme nyt nousukautta se on ehkä vieläkin parempi kuin kukaan uskaltaa myöntää hyvä niin että osaamme olla varovaisia näiden kasvavien tulojen kanssa bruttokansantuote kasvaa vuodesta kaksituhattaviisitoista vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun mennessä arviolta noin kahdellakymmenelläyhdellä miljardilla se on merkittävä kasvu samalla työttömyysmenot alenevat ja monet seurannaiskulut myös laskevat

täällä väitetään että minkäänlaista jakovaraa ei ole no jakovaraa ei ole jos kaikki se käytetään velan lyhentämiseen mutta voi olla että se ei ole se paras tapa hoitaa ta loutta että ihan kaikki laitetaan sen velan hoitoon joten olisi kuvitellut ja ajatellut että kaikista pienituloisimmat olisivat myös saaneet siivunsa tästä menestyksestä joka nyt on alkanut ja näistä kasvavista tuloista valtiovarainministeri esitellessään budjettia puhui kestävästä hyvinvoinnista sanapari on mutta sitä ei kovin paljon näy tässä budjettiesityksessä ja jos hän olisi paikalla niin kysyisinkin häneltä mitä hänelle kestävä hyvinvointi sitten tarkoittaa kun suomi eli kahdeksankymmentä luvulla suurta nousukautta koko suomi rakensi suomea yhdessä tuumin vielä oli piiru jäljellä yhteisöllisyyttä vielä oli sitä kuuluisaa yhteishenkeä jossa oli se olo että nyt tehdään yhdessä suomesta menestyvä oli tekemisen meininki ja ihmisten tulot kasvoivat ihmisten omaisuus lisääntyi ja kaikki muistelevat tuota aikaa ehkä suomen historian mukavimpana aikana kunnes sitten tuli lama arvoisa puhemies tässä esityksessä jonka on meille nyt tuonut on monta sellaista pientä kohtaa jotka kurjistavat monen pienituloisen elämää kiinteistöverot nousevat se tarkoittaa että yhtiövastikkeet nousevat nousevat yleensä juuri näissä kerrostaloissa missä asuvat ihmiset jotka ovat pienituloisia välilliset verot lisääntyvät vaikka sanotaan että kokonaisveroaste laskee lapsivähennys poistuu se lisää menoja moni miettii miten selviää kun vielä asuntolainan korkojen korkovähennysoikeus pienenee arvoisa puhemies oikeusministeriön hallintoalalta vähennetään edelleen kolmetoista miljoonaa euroa kokonaisuutena mutta pieniä valonpilkahduksia löytyy sieltä koska lakivaliokunnan mietintö on valtiovarainministeriössäkin luettu huolella ja turvapaikkavalitusten määrän nopeaan käsittelyyn tuomioistuimille tulee lisää rahaa kaksi miljoonaa talous ja velkaneuvontaan tulee lisää rahaa ja syyttäjien koulutukseen ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisemiseen vankiloissa tulee lisää rahaa rikosseuraamuslaitos saa myös lisää rahaa ne olivat kaikki asioita jotka lakivaliokunta nosti esiin ja siitä lakivaliokunnan jäsenenä olen tyytyväinen mutta silti kolmentoista miljoonan joka näkyy oikeusturvassa ei voi pitää hyvänä kehityksenä tulemme varmasti kdssa omassa vaihtoehtobudjetissamme paikkaamaan näitä puutteita kuten lapsivähennyksen jatkamisen tulemme nostamaan tämän harmaan talouden torjunnan keskiöön tulemme nostamaan erityisesti koulutusmäärärahojen lisäämistä jotta suomi säilyttää asemansa koulutuksen yhtenä johtavana maana maailmassa kiitoksia

arvoisa herra puhemies

että ei ole enää hyvä asia että talous kehittyy pitää muistaa mistä suomi lähti kaksituhattakahdeksan lokakuussa alkanut lama johtui euroopan hillittömästä velkaantumisesta vaikka sitä lehman brothersin kriisiksi sanottiinkin niin siitä huolimatta eurooppa oli velkaantunut ja suomi joutui tilanteeseen jossa meidän viennistä iso osa leikkaantui ja kahdeksan prosenttia bktsta lähti nyt kun sipilän hallitus aloitti tavoitteena oli saada suomi on käynyt voi sanoa että kaikilla talouden päätoimialoilla suomen talous kasvaa tämän todisti toissa perjantaina suomen pankin pääjohtaja erkki liikanen pikkuparlamentissa pitämässään hyvässä esitelmässä jossa hän kävi läpi ihan täydellisesti suomen talouselämän kaikki osa alueet erinomainen esitelmä ja jos joku ei ollut paikalla harmittelen hänen puolestaan tosiasia on kuitenkin se että suomen talous kasvaa pitkäaikaistyöttömiä on kahdenkymmenentuhannen vähemmän kuin vuosi sitten ja noin viisikymmentätuhatta ihmistä on saanut työtä viimeisen vuoden aikana eli suunta on oikea kun olen tässä salissa kuullut puheenvuoroja joiden mukaan meillä on työttömyyttä ja meillä on vaikeuksia se on totta joka sana totta mutta suunta on oikea kuvitteleeko joku opposition kansanedustaja että me voisimme tämän kahdeksan vuotta väärään suuntaan menneen talouden oikaista yhdessä vuodessa tai kahdessa vuodessa jokainen järkevä ihminen tietää että se on mahdoton tehtävä meidän on pidettävä huoli siitä että kasvun eväät säilytetään elävinä ikävä kyllä olen kuullut puheenvuoroja julkisuudessa eri tahoilta että nyt pitäisi sitä niin sanottua jakovaraa käyttää kuten valtiovarainministeri petteri orpo ja myös pääministeri juha sipilä omissa puheenvuoroissaan totesivat joko suoraan tai välillisesti tätä jakovaraa ei ole olemassa arvoisa puhemies tätä jakovaraa ei ole olemassa mutta mikä on se jakovara jakovara on se että tässä maassa saadaan vihdoin ja viimein yhä enemmän niitä pyöriä pyörimään ihmisiä töihin muistakaa hyvät kansanedustajat se tosiasia että suomessa on on käytetty työttömyyteen pahimmillaan seitsemän miljardia euroa vuodessa valtion budjetista tulevaa rahaa se on niin valtava summa että jokainen ihminen joka saadaan töihin maksamaan veroa ja maksamaan omaa eläketurvaa itse pienentää valtion menoja erittäin rajusti se yhdenkin ihmisen työllistyminen ja sitten vastavuoroisesti hän tuottaa plussaa valtion ja yhteiskunnan verokertymään tämän kun muistamme ja sen jälkeen annamme arvon sille että hallituksen politiikka puree oikeaan suuntaan niin olemme aika vahvoilla on tehty valtava määrä uudistuksia sen me tiedämme esimerkiksi kotimaakunnassani pohjois karjalassa monta tiehanketta oli viime kesänä mikä ilolla otettiin vastaan samoin uusia investointeja on tapahtunut ja suomeen on tullut esimerkiksi isoja investointeja jotka näkyvät myös keltaisessa budjettikirjassa tulevina verokertyminä esimerkiksi tämä äänekosken metsä groupin sellutehdas niin sanottu biotuotetehdas joka on eurooppalaisittain varmaan yksi hienoimpia ellei hienoin ja sen talousvaikutukset näkyvät ilomantsiin saakka samoin meyer werft telakan työmaan mikä tuolla turussa kehittyy koko ajan tulee uusia investointeja jälkivaikutukset näkyvät pohjois karjalan maakunnan alueella myös lieksassa toimiva joptekin tehdas saa varmaan sieltä eri tilauksia erilaisia alihankintatehtäviä jotka ovat sille firmalle aivan omiaan ja tuovat uutta työtä sekin on lähes sadan ihmisen no alle

viime aikoina opposition eri puheenvuoroista kuultuani ja tiedotusvälineiden uutisista luettuani tuntuu siltä kuin sitä rahaa olisi oikein roiskimalla näin ei vain ole ja jakovaraa syntyy vasta sitten kun valtion budjettiin alkaa tulla ylijäämää ja nimenomaan sillä keinoin että olemme päässeet velanotosta velanmaksuun juha sipilän hallituksen toiminnan tavoite on

viimeistään vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi velanotto loppuu ja pääsemme sitä velkaamme maksamaan poispäin koska jos velkojamme emme maksa se johtaa siihen että menetämme luottokelpoisuutemme ja sitä vaihtoehtoa ei edes oppositio toivo sen tiedän ihan varmasti

arvoisa puhemies

prosentin työllisyysasteella pystymme vastaamaan heikkenevästä huoltosuhteesta aiheutuvaan työikäisten määrän laskuun yksi tai edes muutama hyvän suhdannekasvun vuosi ei poista sitä tosiasiaa että taloutemme rakenteelliset ongelmat ovat edelleen ratkaisematta vanheneva väestö ja vähenevä työvoima muodostavat yhdessä vakavan haasteen hyvinvointipalveluidemme rahoitukselle tarvitsemme edelleen kipeästi rakennemuutoksia kuten perhevapaauudistusta ja paikallisen sopimisen edistämistä nousukausi on osattava hyödyntää viisaasti nyt jos koskaan meillä on otollinen aika käynnistää ripeästi rakenteellisia uudistuksia työllisyysasteen nostamiseksi ja kasvun jatkumisen turvaamiseksi hanskat eivät saa tippua vaan käänne on hyödynnettävä arvoisa puhemies on tärkeää että keskustelemme myös eriarvoisuudesta ja tuloeroista tuloerot ovat parin viime vuosikymmenen aikana heilahdelleet lähinnä suhdanteiden suhdanteiden mukaan on huomioitava että

ei voida arvioida pitkän aikavälin työllisyysvaikutuksia eikä näin ollen voida arvioida lopullisia vaikutuksia tuloeroihin työ on parasta sosiaaliturvaa se on myös keino jolla suomen kestävyysvaje pystytään kuromaan umpeen työllisyysasteen nostolla voidaan vähentää eriarvoisuutta ja lisätä hyvinvointia meidän on tehtävä kaikkemme jotta suomeen syntyy lisää työtä ja mahdollisuuksia toimeentuloon täällä salissa on tänään puhuttu useaan otteeseen että hallituksen tulisi perua tekemänsä lomarahaleikkaukset kuten on jo monta kertaa todettu ei hallitus näitä ovat sopineet työmarkkinajärjestöt hallitus on ansiotuloverotuksen kevennyksellä kompensoinut lähes täysin lomarahaleikkausten vaikutukset palkansaajien käytettävissä oleviin tuloihin eriarvoisuuden vähentäminen on tärkeä tavoite perusturvan tasoa tulisi voida nostaa nykyisestä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ilman sosiaaliturvan kokonaisuudistusta jos sosiaaliturvan menoja kokonaisuudessaan ei haluta kasvattaa on erittäin haasteellista saavuttaa tämä tavoite ilman että sillä on kannustinvaikutuksia hallitus on kuitenkin nyt tämän työn käynnistänyt ja toivottavasti viimeistään seuraava hallitus pääsee tätä uudistusta toteuttamaan arvoisa puhemies on hienoa että ensimmäistä kertaa valtiovarainministeri orpon johdolla talousarvioesitykseen sisältyy tarkastelu kestävän kehityksen huomioon ottamisesta vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioesityksen valmistelussa tämä toimintamalli otetaan entistä laajemmin hallitus on energia ja ilmastostrategiassaan asettanut kunnianhimoiset tavoitteet päästövähennysten saavuttamisessa budjetissa on varattu ensi vuodelle kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa energia ja ilmastostrategian toteuttamiseen tarvitsemme vielä kunnianhimoisempia toimenpiteitä jotta pääsemme sovittuihin sovittuihin tavoitteisiin budjettiesitys sisältää tärkeitä panostuksia ympäristönsuojeluun ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toteutukseen varataan miljoona euroa ensi vuodelle lisäksi hallitus panostaa pilaantuneiden maa alueiden kunnostukseen lähes kolme miljoonaa euroa ja esittää yhden pilkku seitsemän miljoonan euron lisämäärärahaa vesistöjen kunnostushankkeisiin sekä vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävälle kärkihankkeelle arvoisa puhemies ensi vuoden budjetissa on myös tärkeitä panostuksia osaamiseen ja koulutukseen peruskoulujen tasa arvoa vahvistetaan lisäämällä haasteellisilla alueilla toimivien koulujen tasa arvorahoitusta kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla lisäksi hallitus esittää lisäpanostuksia tutkimukseen esimerkkinä mainittakoon suomen akatemian määrärahavaltuuden akatemian määrärahavaltuuden korottaminen kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla varhaiskasvatus on pedagogista ja suunnitelmallista kasvatustoimintaa jolla on vaikutusta lasten koulupolkuun suomessa varhaiskasvatuksen osallistumisaste on ollut pohjoismaiden alhaisin ja nyt suuntaa ollaan vihdoin muuttamassa hallitus alentaa varhaiskasvatusmaksuja yhteensä seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakahdeksantoista alkaen kuusituhattaseitsemänsataa perhettä tulee tämän maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin samalla varhaiskasvatuksen maksujen sisarusalennus nostetaan viiteenkymmeneen prosenttiin nämä ovat oikeita tekoja joilla paitsi poistetaan kannustinloukkuja mahdollistetaan useamman osallistuminen varhaiskasvatukseen on myös hienoa että ensi vuonna käynnistetään maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu johon osoitetaan viisi miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen ammattilaiset tekevät tärkeää työtä ammattilaiset ansaitsevat kaiken tuen työhönsä onkin hienoa että nyt tällä kaudella opetusministeri ja kulttuuriministeri ilmoittivat tuhannesta uudesta lastentarhanopettajan koulutuspaikasta tämä on askel oikeaan suuntaan arvoisa puhemies jatkan puhettani myöhemmin

arvoisa puhemies tästä kilpailukykysopimuksesta on puhuttu tänään paljon ja ja lomarahojen leikkaus on on todellakin asia joka joka omastakin mielestäni oli kilpailukykysopimuksen räikeä epäkohta hämmästelin sitä itse minkä takia työntekijät päätyivät työnantajien kanssa lopulta siihen ratkaisuun että vain julkisen puolen lomarahoja leikattiin olen kyllä edellisen puhujan kanssa samaa mieltä että jos työmarkkinajärjestöt löytäisivät sellaisen ratkaisun mikä kohtelisi oikeudenmukaisesti eri työtä tekeviä ihmisiä eikä kohdistuisi vain näihin pieni ja keskituloisiin kunta ja julkisen puolen työntekijöihin niin niin ainakin itse ilomielin ottaisin vastaan sentyyppisen muutoksen mutta tätä muutosta ei tietysti maamme hallitus pysty tekemään sillä se ei kuulu edes hallituksen toimialaan

kuten sanoin riippumatta siitä mistä tämä johtuu tämä korjaus olisi tehtävä koska tämä todellakin lisää naisten ja miesten epätasa arvoa työelämässä ja myös palkkaerot lähtevät kasvuun toisaalta siitä taustasta mikä tähän johti haluan kuitenkin sen sanoa että

en tietysti ole itse siellä mukana ollut mutta ammattiyhdistysliike on minulle kertonut että he valitsivat ruton ja koleran välillä että jompikumpi heidän oli valittava ja he sitten valitsivat pienemmän pahan ja sen takia suostuivat näihin julkisen sektorin lomarahaleikkauksiin mutta toisaalta tässä tilanteessa olen kyllä sitä mieltä että me olemme aivan riittävästi täällä keskustelleet siitä mistä tämä johtui meidän pitäisi nyt katsoa tästä eteenpäin sitten

arvoisa herra puhemies maailmantalous on kasvanut jo useamman vuoden ajan ja suomikin on saanut vetoapua noususuhdanteesta hallituksen toimenpiteet ovat osaltaan tukeneet ja mahdollistaneet talouskasvua mutta työtä on vielä jäljellä hallituksen talousarvioesitys ensi vuodelle on laadittu kolme miljardia euroa alijäämäiseksi talouden voimavarojen suuntaaminen on osittain melko käsittämätöntä vaikeinta on niellä edelleen suuria turvapaikanhakijoista johtuvia kustannuksia vaikka hakijamäärät ovat laskeneet vuoden kaksituhattaviisitoista turvapaikanhakijakriisin jälkeen eivät vastaanoton yksikkökustannukset ole kuitenkaan laskeneet samassa suhteessa laittomasti maassa olevien ihmisten sosiaalipalveluihin esitetään rahoitusta ja lisäksi kehitysyhteistyömäärärahoja kasvatetaan käytännössä ottamalla velkaa perussuomalaisten ollessa hallituksessa ei näin toimittu vaan kehitysyhteistyön määrärahojakin leikattiin nyt näyttää tämänkaltainen jarru poistuneen hallituksesta meidän perussuomalaisten arvona ja mottona on ja tulee olemaan ensin suomalainen työ ja yrittäminen ja jos rahaa ja aikaa jää sitten maailmanparantaminen arvoisa puhemies sisäministeriön hallinnonalalla tehdyt painotukset sisäiseen turvallisuuteen ovat oikeansuuntaisia mutta rahoituksen kohdentaminen ihmetyttää viime kevään kehyspäätöksen mukaisesti poliisille kohdennetaan ensi vuodelle yhteensä miljoonan euron määräraha poliisin resurssien turvaamiseksi sekä erityisesti vihapuheen ja ääriliikkeiden torjunnan vahvistamiseksi elokuun budjettiriihessä hallitus päätti esittää ensi vuodelle yhteensä kahdentoista miljoonan euron lisämäärärahaa poliisille ja suojelupoliisille terrorismin ja kyberuhkien torjuntaan sekä radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn siis vihapuheen ja ääriliikkeiden kitkemiseen lähes kolmekymmentäviisi miljoonaa ja terrorismin torjuntaan kaksitoista miljoonaa molemmat toki tärkeitä asioita mutta ovatko nämä luvut oikeinpäin onhan selvää että terrorismi pahimmillaan aiheuttaa kuolonuhreja toisin kuin netissä tapahtuva vihapuhe josta koituu lähinnä turhia oikeudenkäyntejä pakko kysyä arvon hallitukselta onko sisäisen turvallisuuden määrärahojen kohdentaminen teidän mielestänne täysin onnistunut arvoisa puhemies vajaa kaksi tuntia sitten kuulimme kun pääministeri viimein myönsi että tämänhetkinen maahanmuutto on täysin hallitsematon siis täysin hallitsematon sinänsä on mielenkiintoinen esitys tämä pääministerin esittämä malli näistä kiintiöpakolaisista tämä on nyt minun henkilökohtainen mielipiteeni mutta uskoisin että perussuomalaiset voisivat jopa hyväksyä kiintiöpakolaisten määrän noston vaikka esimerkiksi kahteentuhanteen jos maamme rajojen yli ei marssisi enää hallitsemattomasti väkeä mistään ilmansuunnasta näillä pakolaisleireillähän ovat ne aidosti avun tarpeessa olevat naiset ja lapset mikseivät miehetkin heitä perussuomalaisetkin haluavat auttaa mikäli resurssit voitaisiin kohdentaa yksinomaan näihin henkilöihin tämä ei vain ole yksin suomen päätäntävallassa vaan tämä on eun yhteinen asia ja rohkenenpa epäillä että tällaiseen yhteiseen sopimukseen ei niissä pöydissä tulla pääsemään täällä aikaisemmin salissa perättiin perussuomalaisten linjaa vapaaehtoisesti palaavien turvapaikanhakijoitten palautusrahasta ja huomautan sen verran että palautusrahaahan maksetaan jo nyt mutta tämä hallitus on antamassa vapaaehtoisesti palaaville palkankorotuksen

oli sillä tavalla tärkeä linjaus että perussuomalaiset ovat kannattamassa pääministerin linjausta että voitaisiin lisätä kiintiöpakolaisten määrää se on sillä tavalla hyvä asia koska kaikki me tiedämme että kiintiöpakolaiset valitaan hyvän harkinnan perusteella ja siinä mielessä voi sanoa että humanitäärinen peruste on paljon paljon suurempi kuin näissä muissa maahanmuuttajatilanteissa toivottavasti perussuomalaiset tukevat pääministeri sipilän linjaa jotta saataisiin aikaan päätöksiä jotka ovat inhimillisesti oikeita ja myöskin

arvoisa puhemies edustaja rantakangas kyllä ymmärsin itsekin niin että edustaja ronkainen nimenomaan tarkoitti sitä että turvapaikanhakijoitten määrää voidaan kasvattaa mikäli sitten vastaavasti hallitus tekee sellaista politiikkaa että tänne ei vain kävellä hallitsemattomasti rajan yli niitä ikävä kyllä tulee edelleenkin noin sata viikossa eli se niitten tulo ei ole edelleenkään päättynyt

täytyy tehdä selkeä suunnanmuutos jotta saadaan joku järki ja tasapaino tähän pakolaispolitiikkaan on totta että mikäli me otamme turvapaikanhakijat suoraan niistä leireistä minne he ovat menneet niin heidän taustansa on paremmin katsottu ja siellä silloin saadaan varmasti todennettua se todellisen avun tarve paremmin kuin siten että kaikki marssivat vain rajan yli ja sanovat asylum ja me avaamme meidän budjettimme selkosen selälleen ja rupeamme heitä täällä auttamaan tämä tie ei ole hyvä tie

unohdetaan oikeastaan se tämänhetkinen tilanne ongelmana on tällä hetkellä se että kielteisen turvapaikkapäätöksen saajat hakevat uudelleen uudella hakemuksella paikkaa tällä hetkellä meille tänä vuonna on jätetty kolmentuhannenkuudensadan niin sanottua uutta hakemusta mutta varsinaisia uusia turvapaikanhakijoita on vain tuhannen elikkä noin tuhatkuusisataa on

jo aikaisemman hylätyn päätöksen lisäksi uuden hakemuksen ja sitten noin kaksituhatta hakemusta ovat sellaisia jotka ovat tulleet niin sanotusti siirtona elikkä se mihin meidän pitäisi pystyä on se että saataisiin estettyä se niin että jos joku on saanut kielteisen päätöksen hän ei voisi muulla perusteella enää uutta hakemusta tehdä
sitten palataan puhujalistaan

arvoisa puhemies työmarkkinoiden lisäksi pitäisi nyt nyt uskaltaa uudistaa perhevapaita niin että samalla tuetaan tasa arvoa joustoa perheiden arjessa ja lasten oikeutta molempiin vanhempiinsa samalla tulisi uudistaa varhaiskasvatusta niin että kaikki kolme vuotta täyttäneet lapset pääsisivät maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin neljä tuntia päivässä tämä kokonaisvaltainen uudistus kannustaisi omalta osaltaan niin sanotusti hankkimaan lapsia lapsia joita suomi kipeästi tarvitsee kun nuori ihminen pohtii pohtii perheen perustamista yhteiskunnallisilla päätöksillä on suuret vaikutukset pohdintaan asenteet ja elämäntyyli vaikuttavat tietysti osaltaan olisimme myös odottaneet että hallituksen hälytyskellot soivat ja soivat kovaa kun hallitus lukee tilastoja siitä miten moni nuori jää sairauseläkkeelle ja olisimme tietysti toivoneet että hallitus olisi ryhtynyt hyvin päättäväisiin monipuolisiin toimenpiteisiin miksi näin ei ole tapahtunut suomalaisten henkinen pahoinvointi on paitsi henkilökohtainen tragedia myös kansantaloudellinen ongelma jos hallituksen inhimillisyys ei riitä tähän niin ainakin talousosaaminen tulisi patistaa toimenpiteisiin

tämä yhtälö hyvä hallitus jossa haasteet ovat valtavia ja hallituksen toimenpiteet olemattomia tai hyvin pieniä on todellinen uhka tasavertaiselle koulutuksesta menestyvälle hyvinvointivaltiolle nimeltä suomi

arvoisa puhemies

kuitenkin hyvä tietää että määrärahatasoa nostavat muun muassa nousevat eläkemenot mitä epätasapainoinen huoltosuhteemme ei helpota toisaalta sopeutustoimet alenevat maahanmuuttomenot ja niin ikään alenevat työttömyysturvamenot alentavat määrärahatasoa

budjetin alijäämä on kaksi pilkku viisi miljar dia vähemmän kuin viime vuonna

kaksi miljardia euroa se on noin sata miljoonaa euroa vähemmän kuin

vuoden kaksituhattaseitsemäntoista varsinaisessa talousarviossa arvoisa puhemies eriarvoistumiskehitys on tänään noussut esiin useissa puheenvuoroissa työllisyysasteen nosto onkin tarpeen eriarvoistumiskehityksen estämiseksi kuin

huoltosuhteemmekin takia voi olla hankalaa sanoa kuka on oikeasti rikas tässä maassa jossa progressiivinen verotus on kova ja hiljattain uutisoitiin jopa hyvätuloisista joiden oma taloudenkäyttö on ollut holtitonta ja he ovat ajautuneet tällaisiin velkakierteisiin veljenpoikani yhdeksäntoista vuotias oli kuitenkin iloinen kuin lottovoittaja saatuaan ensimmäisen palkallisen työpaikkansa töitähän hän on hän on tehnyt koko ikänsä metsätyökoneenkuljettajana tämä ei olisi onnistunut ilman laadukasta ammatillista koulutusta jota tämä hallitus on reformoimassa entistä laajemman joukon elämänpolun turvaamiseksi arvoisa puhemies hallituksen toimenpiteet ennaltaehkäistä syrjäytymistä tukevat myös sisäistä turvallisuutta jonka resursseista huolehtiminen on koko ensi vuoden talousarvion keskiössä poliisin suojelupoliisin ja rajavartiolaitoksen operatiiviseen toimintaan panostetaan poliisin suorituskykyä ja vastetta terroritekojen sekä vaativien erityistilanteiden hoitamiseen on kehitetty jo vuosien ajan terrorismin torjunnan strategiaa tullaan myös päivittämään hallitus jatkaa laittoman maahantulon vastaisen toimintaohjelman toteuttamista arvoisa puhemies opposition puolelta oltiin huolissaan laittomasti maassa olevista ja he jopa pistivät vanhukset ja heidän perusoikeutensa vastakkain näiden laittomasti maassa oleskelevien ihmisten välttämättömien

kustannusten kanssa heille kuitenkin tiedoksi että palauttamispolitiikkaa tehostetaan entisestään eu yhteistyön tukemana ja pyrkimällä uusiin palautusta koskeviin yhteistyöpöytäkirjoihin ja eun takaisinottosopimuksiin sekä nopeuttamalla rikoksiin syyllistyneiden maasta poistamista

lisäksi siviilikriisihallinnan kotimaan valmiuksien määrärahaa korotetaan kolmellasadallatuhannella eurolla reilusta yhdestä pilkku neljästä miljoonasta reiluun yhteen

maahanmuuttoviraston lupa asioiden sujuvuus resurssien riittävyys ja asiakaspalvelun ja alueellisen toimipisteverkoston toimivuus tullaan turvaamaan arvoisa puhemies täällä nousivat esiin nämä turvapaikanhakijoiden uusintahakemukset ja niistä oltiin kovasti huolissaan itse olen tehnyt aikoinaan turvapaikkatutkintaa ja jo silloin näitten uusintahakemusten kohdalla oli käytössä nopeutettu käsittely erityisesti näissä uusia perusteita nythän näitä uusia perusteita on muun muassa se että vaihtuu uskonto tai solmitaan avioliitto mutta kaiken kaikkiaan minä en näkisi tätä niin suurena ongelmana sen takia että on olemassa jo prosessit joilla voidaan monta kertaa uusintahakemukset joissa ei ole tullut merkittäviä uusia perusteita käsitellä nopeasti se ei ole ehkä niin suuri ongelma mutta joka tapauksessa maahanmuuttovirasto poliisi ja hallitus ovat tähänkin asiaan

arvoisa puhemies

yhden tästä valtion talousarvioesityksestä sivulta yhdeksännellä täällä puhutaan työllisyydestä erityisesti puhun nuorten työllisyys ja muista tarpeista hallituksella on erittäin hyvä ote siihen että työllisyys ja työttömyys otetaan vakavasti esimerkiksi sivulla yhdeksään puhutaan niin että työttömyysturvan käyttö yritystoiminnan aloittamiseen sekä lyhytkestoiseen opiskeluun mahdollistetaan ja tätä varten työttömyysturvamäärärahoihin

tällaiset toimet byrokratiaa puretaan niin että työttömyysturvan aikana voidaan kokeilla yrittäjyyttä sekä lyhytkestoista opiskelua joka antaa eväitä päästä työmarkkinoille tämänkaltaisia toimenpiteitä me tarvitsemme lisää vastaavasti tässä kirjassa puhutaan siten että nuorisotyöttömyyden helpottamiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi ammatillisen koulutuksen tarjontaa lisätään tuhannella opiskelijavuodella ja siihen ehdotetaan yhdeksän pilkku neljän miljoonan euron lisämäärärahaa kun me kuitenkin tiedämme kuinka paljon opiskelupaikkoja varsinkin pääkaupunkiseudulla tarvittaisiin lisää

määrän lisääminen tällä tuhannella opiskelijavuodella ei yksistään riitä se ei riitä mikäli me pystymme saamaan kiinni esimerkiksi ne nuoret joita on noin neljäkymmentäviisituhatta jotka ovat ulkopuolella koulutuksen ja työelämän tai jotka eivät ole varusmiespalveluksessa jos me pystymme heitä ohjaamaan tähän koulutusputkeen niin nämä paikathan eivät tule riittämään tällä hetkellähän me myös monia nuoria niin sanotusti siivoamme työpajoihin ja toisenlaisiin kurssitusvaihtoehtoihin ja tässäkin talousarvioesityksessä esimerkiksi ohjaamotoiminnan vakinaistamiseen ehdotetaan kahdeksan miljoonan euron määrärahaa minulla ei ole mutta pelkästään tällaiset toimenpiteet joissa ikään kuin kohdataan henkilö ja annetaan jonkunnäköinen suuntaviitta mihin riitä nimenomaan niille nuorille joille on kasaantunut paljon sosiaalisia ja henkisiä ongelmia mehän tiedämme että neet nuorilla on prosentuaalisesti hyvin paljon enemmän esimerkiksi psykologisia ja psykiatrisia ongelmia ja sen lisäksi heillä on rikostuomioita ja monia muita haasteita elämässä ja sen tähden heille tulisi luoda ja tarjota pysyviä vakinaisia polkuja jotka voisivat tarjota heille yksilöllisen räätälöidyn polun takaisin elämään arvoisa puhemies

toivoisin että löytyisi henkilöitä jotka rupeaisivat ajamaan niin sanottua korjaamomallia jossa ohjaamoiden lisäksi nuoria ohjattaisiin sellaisiin palveluihin joissa he saisivat riittävää tukea esimerkiksi hallituksen hyvä ammattikoulureformi mahdollistaa ensi vuoden alusta sen että niille opiskelijoille jotka tippuvat ammattikoulusta pois joita on yli viisitoista prosenttia ja alueesta riippuen jopa kaksikymmentäviisi prosenttia olisi olemassa vaihtoehtoinen opinnollistamisen polku minun oman kokemukseni ja mukaan erityisesti kolmas sektori lukuisat järjestöt kuten valo valmennusmallilla toimivat toimijat pystyvät tuottamaan kokonaisvaltaisia

pätkiin pilkottuina yhdessä esimerkiksi asumisen tuen ja tukihenkilötoiminnan ja vapaa ajan toiminnan kanssa ne tuottavat sellaisia tuloksia että niitä pitäisi mielestäni tukea tämä syrjäytyneiden nuorten ja syrjäytymisen riskissä olevien nuorten tukeminen ja kiinniottaminen jää liian ohkaiseksi jos me luotamme vain nykyisiin olemassa oleviin järjestelmiin kunnat ja valtio eivät yksin pysty vastaamaan kaksikymmentäneljä kautta seitsemän nuoret tarvitsevat kokonaisvaltaisempaa tukea kuin heille tällä hetkellä tarjotaan arvoisa puhemies kun aika päättyy tällä erää niin haluan kiittää siitä että hallituksella on kuitenkin hyviä toimia nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja toivon että niitä tehdään

arvoisa herra puhemies tämän ensi vuoden talousarvion pohjana on pääministeri juha sipilän hallituksen hallitusohjelma me jo tämän vaalikauden aikana olemme saaneet huomata kuinka määrätietoinen ohjelma hallitusohjelma on ollut ja kun katsotaan esimerkiksi tämän vuoden talousarviota sillä on keskeisesti vaikutettu siihen että maassamme työllisyys on parantunut eli viimeisimpien tilastojen mukaan noin viisikymmentätuhatta työpaikkaa on enempi kuin vuosi sitten joista noin kaksikymmentätuhatta on pitkäaikaistyöttömien töihin pääsyä eli hyvin tavoitteellisella ohjelmalla ollaan menossa ensi vuoteen talous kasvaa euroaluetta nopeammin ja ennusteet on lähes kolmen prosentin kasvusta kuluvalle vuodelle ja yli kahden prosentin kasvusta myöskin ensi vuodelle ensi vuonna meidän velkaantumisemme taittuu siitä huolimatta otamme velkaa kolme miljardia euroa mutta tämä velan taittuminen on erittäin tärkeä tulevien sukupolvien kannalta talousarvioille annetaan aina jokin nimi ja tätä ensi vuoden talousarviota on kutsuttu työllisyyden välittämisen osaamisen ja turvallisuuden talousarvioksi ensinnäkin työllisyyden osalta me olemme nähneet että nuorisotyöttömyys on vähentynyt ja niin tulee olemaan myöskin ensi vuonna ammatilliseen koulutukseen tulee noin tuhat uutta koulutuspaikkaa ja myös muutoin osaavan työvoiman saantia turvataan näin ollen hallitus ja eduskunta kulkevat kohti seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetta tärkeää työllisyyden myöskin se että työn verotus ei kiristy ansiotuloverotuksen kevennystä kaikille tulonsaajille annetaan noin kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa joka katetaan alkoholiveron lämmityspolttoöljyn ja tupakan veron korotuksilla välittämisen talousarviota voidaan hyvinkin perustella sillä että äitiysavustusta korotetaan äitiys isyys ja vanhempainrahoja korotetaan takuueläkettä nostetaan

poistetaan noin kuudeltatuhanneltaseitsemältäsadalta perheeltä ja sisaralennus viisikymmentä prosenttia toteutetaan myöskin yle veron poisto pienimmiltä tulonsaajilta on merkittävä myös perhevapaauudistus käynnistetään ja siinä on äärimmäisen tärkeää että huomioidaan se että valinnanvapaus on edelleen perheillä opiskelevia lapsiperheitä tuetaan muun muassa huoltajakorotuksen kautta osaamisen talousarvioksi tätä voidaan kutsua siksi että peruskoulun tasa arvon osuutta vahvistetaan noin kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla opettajien perus ja täydennyskoulutusta kehitetään ja muuntokoulutusta käytetään hyväksi elinkeinoelämän uudistamista business finland elikkä tekesin ja finpron yhdistäminen niin että asiakkaita palvellaan yhden luukun periaatteella lisäksi erilaisia voimavaroja lisätään niin innovaatioihin kuin lainavalmiuksien lisäämiseen turvallisuuden talousarvioksi tätä voidaan kutsua erityisesti siksi että niin poliisin suojelupoliisin kuin rajavartiostonkin voimavaroja lisätään tämä lähes viidenkymmenen miljoonan euron satsaus on tarpeellinen tässä turvallisuustilanteessa tärkeää on se että me pystymme pitämään poliisien määrän siellä yli seitsemässätuhannessakahdessasadassa poliisihallinnon osalta on kuitenkin olennaisen tärkeää se että että poliisilaitoksissa niin sanottu keskittäminen loppuu ja poliisilaitoksien sisällä olisi mahdollisimman paljon poliisiasemia arvoisa herra puhemies tämä hallituksen talousarvioesitys sopii hyvin sata vuotta juhlivalle suomelle hyvinvointivaltiolle joka satsaa niin työllisyyteen välittämiseen osaamiseen kuin myöskin turvallisuuteen

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat ensi vuoden budjettia kasataan aiemmasta poiketen hienoisen kasvun ja maltillisten kasvuodotusten vallitessa painopiste on siirtymässä leikkauksista kasvun tukemiseen ja sen hedelmien jakamiseen joskin osittain leikkauspolitiikka vielä edelleen jatkuu samalla myös valtion velkaantuminen jatkuu edelleen budjettiesityksen keskeisinä valuvikoina ovat työllisyyttä päätösten puuttuminen ja kasvun hedelmien epätasainen jakautuminen kun pakon edessä on tehty kipeitä leikkauspäätöksiä talouden tervehdyttämiseksi ne ovat kohdistuneet heikompiosaisiin hyväosaisten osallistuminen on ollut lähinnä vapaaehtoisuuden varassa ja sehän on nähty miten sen kanssa on todellisuudessa käynyt orastavan kasvun oloissa sama kansan kahtia jakaminen valitettavasti jatkuu nyt kun kipeimpiä leikkauksia olisi mahdollista tarkastella uudelleen näin ei olla tekemässä vaan luvassa on edelleen heikennyksiä entisten lisäksi tämä on väärä linja sosiaaliturvaan ja koulutukseen budjettiriihessä tehdyt lisäykset ovat murto osa samoihin kohteisiin tehdyistä leikkauksista ja näistä kävimme tänään täällä hyvää debattia vaikkakin huonosta aiheesta meillä on asiantuntijoiden tutkimustietoa siitä että matalat tuloerot ja asialliset turvaverkot ovat tärkeä pohja talouden kasvulle meidän kannattaa ja pitää pitää kaikki mukana samoin tärkeitä ovat panostukset koulutukseen ja tutkimukseen ja niiden osalta hallitus ei vielä tällä budjetilla ole nousemassa itse kaivamastaan kuopasta huolimatta tervetulleesta viidentoista euron korotuksesta takuueläkkeeseen eläkeläisten taloudellinen asema huolestuttaa ja me kaikki saamme tästä varmasti eri tilaisuuksissa palautetta kun kierrämme kenttää indeksien jäädytys leikkaa reaalista ostovoimaa ja alentaa sosiaaliturvan tason pysyvästi alemmalle kehitysuralle myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä tämä tarkoittaa suurta ja pysyvää heikennystä eläkkeensaajille myönnätte sen täällä salissa tai ette arvoisa herra puhemies hallitus on kiitettävällä tavalla herännyt panostamaan sisäiseen turvallisuuteen jonka resurssit on nyt nostettu kohtalaiselle tasolle täytyy kuitenkin huomata että tämä on seurausten hoitamista on selvää että seuraukset on aina pakko hoitaa mutta paljon tärkeämpää olisi puuttua syihin ja niihin syihin on tartuttava huomattavasti kovemmalla kädellä parlamentaarisen kautta eriarvoistava politiikka takaa sisäisen turvallisuuden resurssitarpeen tuleville vuosille tämän päivän laiminlyöntien laskut lankeavat maksuun myöhemmin sen me tiedämme tässä on sipilän hallituksen politiikan koko kuva ei edelleenkään riittäviä panostuksia kasvuun ja työllisyyteen tuloeroja kasvattavaa ja kansaa kahtia jakavaa politiikkaa riippumatta siitä ollaanko taloudellisesti ahtaalla vai pienessä kasvussa uudistuksia ei saada eteenpäin ja tällä vaalikaudella on peruttu jo useita päätöksiä tuntuu siis osittain siltä että hallituksen eväät on syöty arvoisa puhemies pitää muistaa ensi vuoden budjetti ei muuta talouspolitiikan kokonaiskuvaa menopuolelle tehdään hallituskaudella neljän miljardin leikkaukset ja samalla verotusta kevennetään päätösperusteisesti noin puolentoista miljardin euron verran sopeutus jää näin ollen kokonaisuutena vähäisemmäksi kuin edellisellä hallituskaudella no niin

arvoisa herra puhemies harvoin kuulee niin ristiriitaista puheenvuoroa kuin edustaja taimelan puheenvuoro oli siltä osin että te kritisoitte sitä että joitain päätöksiä on peruttu ja nyt te omassa puheenvuorossanne silti käskette perumaan päätöksiä niitä päätöksiä joilla kuitenkin on suomen talous saatu nyt nousuun kun verrataan viime kauteen tuli satatuhatta

ovat purreet ollaan saatu lisää ihmisiä töihin ja sitä kautta hyvinvointia tähän yhteiskuntaan me emme voi vieläkään tehdä suuria satsauksia sillä me vielä ensi ensi vuonnakin otamme enemmän velkaa kuin me tienaamme tämä kehitys meidän pitää pystyä kääntämään jotta voimme taas hyvinvoinnin kakkua

puhemies edustaja savolan puheenvuoron jälkeen on hyvä jatkaa siitä että kun talouden käänne on tapahtunut meillä on taloudessa enemmän liikkumavaraa niin voimme tehdä lisää sosiaalisia oikeudenmukaisia päätöksiä tiedämme että tämä budjetti ei pelasta ihan kaikkea ja kaikkia ja sen takia sitä sosiaalista oikeudenmukaisuutta tehdään esimerkiksi perheiden ja lasten tukemisessa meillä on monia etuisuuksia joita pystytään nyt

arvoisa puhemies kuten edustaja heinonen totesi viime vaalikaudella todella verotus kiristyi joka vuosi tuli se satatuhatta uutta työtöntä ja oltiin menossa jatkuvien leikkausten tielle onneksi on tapahtunut käänne ja se on erittäin tärkeätä itse asiassa varsinais suomessa josta edustaja taimelakin tulee käänne on erittäin voimakas on kolmekymmentätuhatta uutta työpaikkaa syntymässä seuraavan viiden vuoden

salon kaupungin mistä tulette tilannetta voidaan nyt merkittävästi helpottaa tätä tietä meidän täytyy kyllä jatkaa kun on tänään kuunnellut keskustelua niin se on ongelma että sosiaalidemokraattisella puolueella ei ole muuta konseptia kuin yrittäjien kadehtiminen jostain verovähennyksestä aivan naurettavaa jos sen sanon vähän kauniisti muotoillen todellakin me tarvitsemme osallistuvaa talouskasvua otetaan siihen kaikki mukaan pidetään huolta suomen kilpailukyvystä suomi vientivetoisena maana ei nouse itseään hiuksista vetämällä vaan meillä pitää olla kilpailukykyä ja

arvoisa puhemies ovat vaatineet täällä suunnanmuutosta ja sehän silloin tarkoittaisi että nyt kun meillä talous kasvaa ja työttömyys vähenee te haluaisitte että talous lähtee taas syöksykierteeseen alaspäin niin kuin se oli edellisen hallituksen aikana kun te olitte vallassa toivottavasti näin ei käy vaan on erinomaista että nyt meidän kaikki tunnusluvut osoittavat hyvään suuntaan eri puolilla suomea niin myös siellä lapissa kuin varsinais suomessa pääkaupunkiseudulla tätä kehitystä pitää vain voimistaa koko suomi pääsee mukaan tähän kasvuun ja kaikkialla lähtee syntymään niitä työpaikkoja sitten täällä on puhuttu tuloerojen kasvusta ja annettu ymmärtää että tämän hallituksen aikana tai tällä budjetilla tuloerot lähtevät kasvuun tämä ei pidä paikkaansa kun katsotaan pikkuisen pitemmällä tähtäimellä tätä totuuden kanssa ei kannata olla taloudellinen kannattaa kertoa mitä on tapahtunut kolmenkymmenen vuoden aikana tuloeroissa suomessa ne räjähtivät kasvuun silloin kun oli lipposen ykköshallitus sosiaalidemokraattien johtama hallitus jossa olivat vihreät ja vasemmistoliitto nyt kun katsotaan käyrää niin siellä on ihan pientä värinää siihen ja se johtuu tupakkaverosta ja

arvoisa puhemies odotin että koska tämä rumba loppuu ensinnäkin edustaja hoskoselle ja edustaja olavi ala nissilälle täytyy sanoa että kyllä me varsinais suomessa ja salossa olemme huomanneet että kasvua on näkyvissä ja me olemme tiedostaneet hyvin sen että varsinais suomeen on syntymässä tulevien vuosien aikana kolmekymmentätuhatta uutta työpaikkaa liittyen autotehtaaseen uuteenkaupunkiin ja liittyen liittyen meidän telakkateollisuuteen turkuun mutta siitä me voimme olla eri mieltä ketkä ottavat kunnian siitä miten nämä työpaikat ovat syntyneet ja miksi nämä työpaikat ovat syntyneet kyllä minä väitän että suurimman kunnian niistä voi nyt antaa ihan joka ikiselle hallituspuolueelle

tällä hetkellä oppositiopuolueillekin mutta pääasiassa niille jotka ovat rakentaneet näillä alueilla ja tehneet tämän tuloksen näille firmoille sitten täytyy sanoa mitä tulee hallituksen arvovalintaan siitä mihinkään että että tämä tuleva budjetti tulee kasvattamaan tuloeroja te tiedätte sen me kävimme isot keskustelut siitä miten tämä tulee vaikuttamaan pienituloisten arkeen

puhemies kun tämä pääministeri sipilän hallitus aloitti silloin runsaat kaksi vuotta sitten isänmaan tilanne oli kovasti menossa alaspäin edellinen hallitus ottanut lisää velkaa lähes kolmekymmentä miljardia euroa ja lisännyt suomen velkataakkaa melkein sataan miljardiin työttömyysluvut olivat ennätyslukemissa vienti ei vetänyt eikä meille tullut rahaa ulkomailta jotta olisimme voineet ylläpitää hyvinvointivaltiota myöskin kansalaiset olivat lamassa eivätkä ihmisten näköalat olleet kovin kummoiset minusta tuo hallituksen tehtävä vaikutti ihan mahdottomalta edelleen velanotto jatkui viiden miljardin vuosivauhtia julkinen talous suhteessa kansantuotteeseen oli oecdn huippua investoinnit olivat lamassa yli vuosikymmenen kaavailtu ja suunniteltu sosiaali ja ter veydenhuollon uudistus oli juuri kaatunut kun hallitus sitten ryhtyi korjaamaan tilannetta tavoitteeksi otettiin työllisyyden kasvu elinkeinotoiminnan vireyttäminen velanoton lopettaminen sekä julkisen sektorin supistaminen säästöin ja rakenteellisin uudistuksin herra puhemies kun itse olen elämäntyöni tehnyt pääasiassa perusterveydenhuollossa monenlaiset ihmisten pulmat ovat tulleet tutuiksi tiedän että tässä maassa todellakin on monia vähäosaisia joille esimerkiksi viidenkympin lääkeomavastuu tai sairastamismatkojen omavastuu

tätä omaa taustaani vasten monet sosiaaliturvaan kohdistuneet supistukset ja myöskin muiden julkistalouteen kohdistuneet säästöt ovat tuntuneet varsin karvailta ja siksi onkin pitänyt kysyä onko tämä ollut vaivan väärti neljäkymmentäyhdeksäntuhatta ihmistä ja heidän perheensä vastaavat että on ollut hallituksen toimien ja toki myös kansainvälisen kasvun ansiosta näin monta ihmistä enemmän on töissä kuin vuosi sitten talous isänmaassa on lähtenyt kasvuun tämän vuoden bkt kasvu on kolmen prosentin luokkaa ja juuri ihan äsken tulleen palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan kasvu voi olla yli prosenttia tänä vuonna suomessa on investoitu on syntynyt uusia työpaikkoja jopa niin että alueittain on pitänyt ryhtyä ihan erityistoimiin työvoiman saamiseksi yritystoimintaa helpotetaan turhia normeja puretaan julkisen vallan rakenteita on jo uudistettu ja näitä uudistuksia ja normien purkamisia jatketaan myöskin tämän käsittelyssä olevan budjetin myötä herra puhemies erikseen haluan tuoda vielä esille valtion velkaantumisen ensi vuonna otetaan velkaa vähiten seitsemään vuoteen käsittelyssä oleva taloussuunnitelma taloussuunnitelma tähtää osaltaan hallitusohjelman mukaisesti siihen että velan ottaminen loppuu seuraavien neljän vuoden kuluessa silti sitä velkaa on paljon ja sitä riittää maksettavaksi vielä meidän lapsenlapsenlapsillekin siksi tässä budjetissa onkin jonkin verran kiinnitetty huomiota lapsiperheisiin me suomessa tarvitsemme lapsia puhutaanpa sitten synnytystalkoista taikka ei

myönnän toki että nämä lapsiperheille tulevat edut ovat pieniä ja riittämättömiä mutta jospa tämä linja jatkuisi vielä tulevaisuudessakin suurten linjojen ja suurten uudistusten ja myönteisten uutisten lisäksi tarvitaan myöskin sitä tulevaisuususkoa vahvistavaa toimintaa ihan siellä ruohonjuuritasolla

arvoisa puhemies

tämän vuoden budjetissa oli viisi pilkku neljä miljardia näyttää kuitenkin siltä että tämä talouskasvu joka on saatu aikaan kääntää tilanteen siihen että luku onkin todennäköisesti paljon pienempi kuin olemme ennakoineet voi sanoa niinkin että jos emme olisi saaneet aikaan tätä suunnanmuutosta suomeen olisimme huutavassa hukassa me olisimme jatkuvien säästötoimenpiteitten leikkauskierteitten edessä joutuisimme pakolla tasapainottamaan valtiontaloutta miksi sanon jos emme eli käytän sanaa me sanon sen takia kuten täällä edustaja taimelakin totesi hyvässä puheenvuorossaan tuossa debatissa että että ne yrittäjät siellä kentällä ovat tehneet paljon tämän käänteen eteen pitää täysin paikkansa mutta erityisesti haluan nostaa eteen suomalaiset työntekijät he ovat olleet osana tekemässä tätä talouskasvua osa on maksanut siitä aika kovan hinnan vaikkapa kiky sopimuksen lisääntyneen työajan kautta tai sen kautta että on lomarahoja jouduttu leikkaamaan kun työmarkkinaosapuolet ovat sopineet että se säästö tehdään sitä kautta näitä ei pidä vähätellä sen takia voidaan sanoa että kaikki suomalaiset ovat yhdessä olleet kääntämässä tätä suuntaa mutta se ei olisi tapahtunut ilman että hallitus olisi näyttänyt johtajuutta millä toimenpiteillä tähän tullaan pääsemään sen takia täytyy kiittää kyllä sipilän hallitusta siitä että nämä toimenpiteet joita valtiontalouden tasapainottamiseksi suomen suunnan kääntämiseksi todella ollaan lähdetty tekemään ovat olleet oikeita ja ovat tepsineet ja nyt me olemme aivan eri tilanteessa kuin esimerkiksi kaksi kolme vuotta sitten jolloin meillä oli syöksykierre nyt se on oikaistu nyt on saneerauksia tehty mutta voidaan siirtyä kehittämisvaiheeseen arvoisa puhemies tässä on myös käyty debatissa kovaa keskustelua siitä ovatko tuloerot kasvaneet suomessa ja mitä tämä budjetti aiheuttaa on selvää että silloin kun tehdään verotukseen korjauksia tai joudutaan tekemään niin sanottuja haittaverotuksen korotuksia tässä tapauksessa esimerkiksi tupakkaveron korotus se tulee tiettyyn väestöön koskemaan enemmän kuin toiseen mutta sitten voi toisinpäin kysyä olisiko parempi sitten kannustaa ihmisiä jatkamaan tupakanpolttoa laskea tupakkaveroa tai pitää se nykyisellään pelkästään senkin takia että sillä on tämmöisiä ohjaavia vaikutuksia minusta on tärkeää että ohjataan myös tietyllä tavalla verotusta oikeaan käytäntöön ja sen takiahan alkoholiveroakin nostetaan että halutaan sillä olevan tietty ohjausvaikutus sen takia puhutaankin haittaveroista ja minusta tässä budjetissa on tärkeä mutta kuten sanoin äsken tuossa debatissa niin niin kun katsotaan vähänkin pitemmällä aikavälillä tätä tuloerojen kasvua niin ei tämän hallituksen aikana juurikaan ole muutoksia tapahtunut tässä ylen hyvin harhaanjohtavasti otsikossa todettiin että tuloerot ovat revenneet

sisältyi taulukko jossa näkyy että tämän hallituksen aikana tilanne on hyvin vakaa ollut tuloerojen osalta kun verrataan vaikka puhumattakaan yhdeksänkymmentä luvun loppupuolesta jolloin tuloerot suorastaan räjähtivät suomessa edellisen hallituksen aikana ne sahasivat hieman välillä laskivat välillä nousivat nyt on on ollut hyvin tasainen tämä kehitys ja näin pitääkin olla koska kaikki suomalaiset pitää saada mukaan tähän talouskasvuun ja hyötymään siitä myös niiden vähävaraisten jotka eivät ole syystä tai toisesta työelämässä jotka

elintason pitää pitää siellä näkyä jos suomen talous kasvaa ja sen takia on erinomaista että hallitus on lähtenyt tekemään pieniä mutta oikeansuuntaisia toimenpiteitä kun se nostaa vaikkapa pienimpiä äitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja tai kun takuueläkkeeseen tehdään nyt kolmatta kertaa jo pieni korotus nämä ovat oikeita toimenpiteitä ja sen takia voi todeta että tämä budjettiesitys on kokonaisuutenaan erittäin onnistunut ja oikeaan suuntaan menevä

arvoisa puhemies on ehkä liioiteltua sanoa että pääministeri sipilä käyttää hallitusta keppihevosena tuottaakseen tai tuodakseen pohjois pohjanmaalle oulun seudulle omaan vaalipiiriinsä

tämä listaus on loputon ei ainoastaan oman vaalipiirin hankkeita

puhemies olen erittäin tyytyväinen etelä savon monista hankkeista mitä me sielläkin saamme eteenpäin vaikkakaan sipilä ei etelä savosta tai kaakkois suomen vaalipiiristä ole kotoisin muun muassa luumäki imatran kaksoisraide valtatie vitosen kunnostus juva mikkeli silta sulkavalle ja niin edelleen minusta tämä vain kertoo siitä miten paljon tämä hallitus saa tällä kaudella aikaan kun oulunkin seudulle tulee niin monta

arvoisa herra puhemies myös itse olen tyytyväinen hallituksen väylähankkeisiin erityisesti minua lämmittävät pohjoisen hankkeet kilpisjärven portaat ovat tärkeä hanke jos joskus tulee sinne mentyä ja toivon että aikaa riittää ja vietän aikaa mielelläni lapissa valtatie nelonen on tärkeä se on turvallinen myös minulle kun käyn useasti lapissa ja tykkään siitä elikkä minusta nykyisen hallituksen väylähankkeet ovat hyvin laajalle alueelle suomea levinneet toki kaakkois suomikin on niistä osansa saanut niin kuin tuossa edustaja kosonen ja ja edustaja vehkaperä kertoivat olemme siitä hyvin tyytyväisiä on täällä helsingin seudullakin valtavasti hyviä väylähankkeita tampereen seudulla kyllä tämä hallitus tekee koko suomen väyläpolitiikassa hyvää ja erityisen tärkeää on korjausvelan huomioiminen ja siinähän tämä hallitus on ihan esimerkillisesti

täällä kukin kehuu oman oman vaalipiirinsä hyviä hankkeita mutta me olemme varmaankin edustaja honkosen kanssa samaa mieltä että jotain täältä puuttuu jotain erittäin se on nimenomaan äänekosken biotuotetehdasta palveleva valtatie nelosen levennys tämä on nyt kaiken järjen mukaan teollisuuspolitiikan elinkeinopolitiikan ja jopa liikennepolitiikan kannalta se ykköstiehanke eli se nelostie siellä hiukan etelämpänä siellä missä puun on tarkoitus kulkea tämä on täysin ristiriidassa hallituksen biotuotehankkeiden kanssa

herra puhemies pidän sitä erittäin hyvänä että myös edustaja harakka kantaa huolta huolta näistä meidän keski suomen liikenneyhteyksistä kyllä kyllä siellä siellä äänekoskella näin on itsekin itsekin olen kyllä valmis valmis sen myöntämään että tietynlaisen pettymyksentunteen koin siinä kohtaa kun varsinkaan tämä kirri tikkakoski moottoritiehanke ei nyt edennyt toisaalta on realismia myöskin se että tässä nykyisessä nykyisessä valtiontalouden valtiontalouden talousarviomenettelyssä näin isoja hankkeita se on kuitenkin iso hanke ei pystytä

päättämään jos niihin ei ole kehyksissä varattu rahaa tämä oli varmasti se syy minkä takia ei nyt budjettiriihessä edennyt tämä kirri tikkakoski hanke ja näiden liikenneyhteyksien parantaminen sieltä jyväskylästä äänekoskelle varmasti yksi osasyy oli myöskin sitten se että nyt jo on merkittävästi siinä äänekosken pohjoisen keski suomen alueella panostettu nimenomaan tämän puunkuljetusinfran luomiseen ja näihin liikenneyhteyksiin mutta työtä tehdään edelleen ja hienoa kuulla että edustaja harakka ja sdpkin ovat myös

arvoisa herra puhemies edustaja ojala niemelä sosiaalidemokraateista kehui viime kauden tilannetta että tuloerot pienenivät mutta silloin sadallatuhannella ihmisellä tilanne paheni katastrofaalisesti kun he joutuivat työttömiksi heidän tilanne paheni merkittävästi nyt kun on erilainen viritys tässä talouspolitiikassa ja on lähdetty katsomaan työn kautta ja työn verotusta keventämällä mikä on ero siihen kun sosiaalidemokraateilla oli valtionvarainministeri niin nyt työttömyys on helpottamassa kaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä on päässyt työn syrjään kiinni ja talous kasvaa ja näihin tiehankkeisiin en nyt itse lähde siltarumpuja kolistelemaan mutta totean itse sen että minun mielestäni ylivoimaisesti tärkeintä on on ollut se että on etsitty sellaisia hankkeita jotka tukevat maan kasvua ja kilpailukykyä mutta myös se että koko maantiestön korjausvelkaa on ensimmäistä kertaa ryhdytty laittamaan

puhemies aivan kuten edustaja vehkaperä luetteli pitkän luettelon hankkeita jotka on pantu jo alulle tai jotka laitetaan lähiaikoina se luettelo on vaikuttava ja minkä tautta se on niin vaikuttava edustaja ojala niemelä sen tautta se on vaikuttava koska edellisen hallituskauden aikana valtava hoitovelka jäi tekemättä ja nyt sitä korjataan se on selvä asia että kaikkea ei saa kerralla kuntoon ei se ole mahdollista mutta kuitenkin esimerkiksi perustienpitoon tuleva kuudensadan miljoonan euron

ojala niemelälle korkeasti arvostamalleni edustaja ojala niemelälle vielä tiedoksi jonain päivänä kun tulee tämä jäämeren yhteys radan rakentaminen sinne jäämerelle kun tämä koillisväylä avautuu te tiedätte jo yhden kannattajan se olen minä kun se hanke tulee

arvoisa herra puhemies

täällä nyt on pitkin päivää tuotu esiin katsotaan hiemankin pitemmällä aikavälillä niin kyllä me näemme missä oikeasti on tuloerojen kasvu ollut millä vuosikymmenellä se on on ollut tässä maassa se on itse asiassa ollut silloin kun on itse asiassa lipposen hallitus ollut voimassa ja kun katsotaan tätä niin suuria heilahduksia ei viime vuosina siihen ole tullut on totta että tuloerot ovat jonkun verran kasvaneet mutta eivät merkittävästi hiemankin pitemmällä perspektiivillä katsottuna ojala niemelän puheenvuorossa kyllä pisti pisti silmään ja kuulosti pahalta se kuinka yrittäjistä monella eri tavalla puhuttiin puhuttiin ikävästi sillä ellei nyt niin ei koskaan minä ainakin tunnustan sen että tämä on hyvin yrittäjämyönteinen hallitus me olemme saaneet hyvin monia asioita aikaan yritykset voivat paremmin ottavat rohkeita ratkaisuja työllistävät investoivat ja sitä kautta saavat tätä suomea nousuun
ja vielä vastauspuheenvuoro edustaja ojala niemelä ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa herra puhemies ensinnäkin kiitän lämpimästi edustaja hoskosen kannatusta tälle jäämeren radalle ilolla otan sen lappilaisena vastaan sdp antoi jo viimevuotisessa vaihtoehtobudjetissaan tähän suunnittelurahan joten toivomme että tämä lähtee etenemään maakunnallinen että valtakunnallinen että kansallinen näkemys mistä kohtaa se tulee sitten kulkemaan edustaja heinonen ehti jo poistua mutta hänelle sanoisin että totta on että tähän hallitukseen verrattuna viime hallituskaudella laskettiin gini kertoimella se tehdäänkö tuloeroja kasvattavia päätöksiä niitä kaventavia monet hankkeet lähtivät liikkeelle viime vaalikaudella muun muassa äänekoski joissa nyt sitten ollaan kohta täydessä työn touhussa näistä liikennehankkeista kyllä täytyy valitettavasti sanoa että ei paljon villoja jäänyt monellekaan alueelle esimerkiksi valtatie neljä kemin ja oulun väli aikaisemmin nämä hankkeet on aloitettu yhtä aikaa molemmista päistä ja ne ovat yhdistyneet suurin piirtein keskikohdalla nyt ne kaikki rahat pantiin oulun päähän ja meille lappiin tulee neljä ohituskaistaa täytyy olla niihin tyytyminen tässä vaiheessa

talouden talouden kasvu ei aivan itsestään sen eteen on tehtävä koko ajan työtä se ei tule kuin manulle illallinen keskusta lupasi vaalien alla että suomi laitetaan kuntoon me olemme käyttäneet kolmea keinoa nyt tämän työllisyyden ja talouden oikeansuuntaiseksi laittamiseen vaalikauden alussa tehtiin neljän miljardin euron menojen supistaminen eli niitä kipeitä leikkauksia jouduttiin tietysti tekemään sitten kilpailukykysopimus toi omalla tavallaan talouden työllisyyden rattaisiin enemmän vauhtia kolmantena asiana ovat isot uudistukset ja reformit niitä tehdään todella monta sosiaali ja terveysuudistusta maakuntauudistusta ammatillisen koulutuksen reformia ja niin edelleen suomi oli pitkään ilman ja nyt uudistusten rattaat pyörivät koko ajan eteenpäin siis menojen hillintä on tuottanut juuri sen tilanteen että ensi vuonna kaksituhattakahdeksantoista otamme noin kolmen miljardin euron lainan ja ja velkaantuminen koko ajan pienenee mutta mutta velkaa otamme edelleenkin talouden kasvu työllisyys paranee ja velaksi elämisen loppu lähenee se on hyvä asia vienti vetää ja investointeja tehdään yrityksissä ja julkisella puolella kiihtyvään tahtiin erityisen hyvällä voi

merkille sen että meillä on tällä hetkellä viisikymmentätuhatta työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna ja se on hyvä suunta arvoisa puhemies kun taloudessa on enemmän liikkumavaraa pidämme kiinni siitä että sosiaalista oikeudenmukaisuutta jaetaan niin että kasvu kuuluu kaikille keskustan linja on ollut se että pidämme yhteiskunnassa heikompiosaisistakin kiinni yhteiskunnan parempiosaisten solidaarisuusveron alarajan alentamista jatketaan keskustan tavoitteiden mukaisesti ja ostovoiman ja työllisyyden varmistamiseksi tehdään kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan tuloveroalennukset

tehdään lujasti työtä laajapohjaisesti varhaiskasvatusmaksuja alennetaan niin että siihen käytetään seitsemänkymmentä miljoonaa euroa ensi vuoden aikana esimerkiksi maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee kuusituhattaseitsemänsataa perhettä lisää

kehitetään ja äitiysavustusta korotetaan kolmellakymmenellä eurolla ja mikä parhainta pystymme minimiperuspäivärahoja korottamaan kahdellakymmenelläkolmella eurolla kuukaudessa mikä koskee äitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja tämä listaus ei lopu siihen koska yksinhuoltajakorotukseen tehdään lapsilisäkorotus opintotuen huoltajakorotus on euroa kuukaudessa ja erityisesti tämä takuueläke tulee tarpeeseen eläkeläisten osalta arvoisa puhemies hallituksen toimet liikennepuolella ovat mittavat tulemme näkemään ennätysvuoden väylien ylläpidon ja parantamisen

neljälläsadallaviidelläkymmenelläkolmella miljoonalla eurolla saadaan lisärahoitusta jolla nimenomaan korjausvelkaa teillä radoilla ja satamissa kurotaan kiinni alueiden ihmisten ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen on parasta talouspolitiikkaa ja aluepolitiikkaa mitä tämä sali pystyy tekemään me tiedämme että nämä kaikki tie rata ja satamahankkeet herättävät mielenkiintoa ja jotain kritiikkiäkin ja ja varmasti kaikkia tarpeita eri puolilla maakuntia on mutta nyt niitä tehdään siis ennätysvauhdilla niin että niin että moni moni hanke saadaan saadaan eteenpäin mutta ennen kaikkea me pystymme parantamaan parantamaan väylästöä joka on jo olemassa

arvoisa herra puhemies olemme käyneet tänään vilkasta keskustelua talousarvioesityksestä kaksituhattakahdeksantoista ja sitä on kutsuttu monella eri nimikkeellä täällä sitä on kutsuttu työllisyyden ja turvallisuuden talousarvioksi itse koen ainakin niin että näitä molempia asioita on tässä esityksessä hyvin tuotu esiin talouden suunta on tosiaankin suomessa kääntynyt ja siitä kiitos kuuluu osittain myös juha sipilän hallitukselle ja työmarkkinajärjestöille elinkeinoelämän tutkimuslaitos korjasi kasvuennustustaan ylöspäin ja nyt etla ennustaa että suomen talous kasvaa tänä vuonna jo kaksi pilkku yhdeksän prosenttia tätä ei olisi pari vuotta sitten vielä kukaan osannut arvioida näin hyväksi kasvuennuste on parantunut huimasti vielä vuoden alussa kasvun sanottiin olevan tälle vuodelle yhden pilkku seitsemän prosentin luokkaa muutamassa vuodessa on otettu todella suuria askelia eteenpäin talous kasvaa ja vähenee vain reilut kaksi vuotta sitten suomi hiihteli aivan toisenlaisilla laduilla silloin kasvoivat vain työttömyys velanotto ja onneksi myös suomalaiset metsät viennin määrä on lisääntynyt ihmisiä palkataan nyt töihin ja investointeja tehdään tästä hyvänä esimerkkinä on länsi suomen hyvä kehitys toivottavasti sama kehitys saadaan muun muassa itäisen suomen ja kaakkois suomen alueille työttömiä on nyt lähes vähemmän kuin vuosi sitten uskoa huomiseen on niin tavallisilla kuluttajilla kuin yrityksillä syksyn budjettiriihessä hallitus päätti kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron ansiotuloveron kevennyksistä kaikille tuloluokille veronalennus pienentää kannustinloukkua ja tekee työn vastaanottamisen entistä kannattavammaksi paljon parjatulla kilpailukykysopimuksella on oma huomattava osuutensa kasvun nousuun talouden nousu ei ole tapahtunut ilman ihan meistä jokaista suomalaista paikkansa on niin hallituksen uudistuspolitiikalla kuin myös työmarkkinoiden sopimuksillakin mutta ennen muuta on tarvittu tavallisten suomalaisten joustamista ja vastaantuloa peiliin katsomisen paikka on elinkeinoelämän johdolla heidän osallistumisensa näihin taloustalkoisiin on vielä jäänyt sanoihin teot puuttuvat kilpailukykysopimuksen vaikutukset näkyvät myös kuntatalouden puolella esimerkiksi kouvolan taloudellinen tilanne vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista näyttää talousarviota paremmalta toimintakatetta on lähes kymmenen prosenttia enemmän kuin aikaisemmin oli arvioitu oikeaan suuntaan ollaan siis menossa talouden osalta myös kotikaupungissani kouvolassa kasvu kuuluu kaikille on hallitusohjelman hyvä ja kannatettava teema vaikeiden päätösten jälkeen on taloudellisia voimavaroja kaikin keinoin pyrittävä keskittämään heikommassa asemassa olevien ihmisten tilanteen korjaamiseksi oli miellyttävää kuunnella lääkintöneuvos kirjailija kansanedustaja niilo keräsen puheenvuoro täällä kun hän kertoi omista kokemuksistaan työelämässä siinä oli asiantuntevaa ja painavaa sanaa täällä on myös epäilty muun muassa onko liikenneväyläinvestointeja riittävästi ja joka puolella suomea tuossa äskeisessä debatissa käytettiin esimerkkejä mutta siinä ei tullut mainituksi riittävällä tarkkuudella että myös sinne keski suomen alueelle on se viiden miljoonan panostus suunnitteilla väyläinvestointien kehittämiseen koska kaikki tiedämme että se äänekosken selluloosatehdas selluloosatehdas on kansallisesti merkittävä investointikohde hyvä niin että se on lähtenyt toinen iso keskustelunaihe on tänään ollut tämä tuloerojen kasvu ja se miten se näkyy tässä tilanteessa realismia on todeta että tosi vaikeaa oli kuvaannollisesti esittää onko kasvu lähtenyt liikkeelle koska se tuloerojen kasvu on niin matala että se grafiikka mitä ylen taulukosta päästiin katsomaan ei havaitse sitä se on tällä hetkellä nolla pilkku kolme prosenttia kun se oli yhdeksänkymmentä luvun lopulla kahdeksan prosenttia kun paavo lipponen oli hallituksessa tässä tämä suuruusluokkien ero on

arvoisa herra puhemies

tällaisissa luvuissa ei ole aikoihin suomessa oltu itse asiassa suomi oli pitkään yksi euromaiden heikoimmista talouksista mitä tulee talouskasvuun ja nyt me olemme kyllä kerralla humahtaneet sinne kärkipaikoille hyvin harvassa maassa euroopassa on tällä hetkellä kasvu tällaisissa lukemissa kuin se on meillä talouslukujen takana on paitsi parantunut vienti myös parantunut työllisyys meillä jo kesällä heinäkuun lopussa oli melkein viisikymmentätuhatta työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin samaan aikaan vuotta aikaisemmin voidaan kyllä pitää hallituksen ansiona myös sitä että työllisyyspolitiikka on petraantunut viidessäkymmenessätuhannessa perheessä ei tarvitse enää hakea työttömyysavustuksia viime päivinä on paljon keskusteltu ja puhuttu siitä kuinka tuloerot kehittyvät aikana jolloin talouskasvu lähtee voimallisesti liikkeelle täytyy ottaa huomioon että niissä laskelmissa on julkisuudessa liikkunut ei tietenkään vielä ole mukana se työllisyyden parantunut vaikutus sen me näemme vasta viiveellä mutta se on kuitenkin ihan selvä että jos viime vaalikaudella tuli satatuhatta työtöntä lisää ja tässä vaiheessa vaalikautta me voimme sanoa että meillä on viisikymmentätuhatta työtöntä työnhakijaa vähemmän niin kyllähän sillä että työttömyys paranee ja meillä on työllisiä enemmän on mitä suurimmassa määrin merkittävä tulonjakopoliittinen vaikutus kuitenkin työllisyys on parasta sosiaaliturvaa tähän tietenkin liittyvät myös hallituksen suuret reformit siitä miten voitaisiin pätkittäistä kausittaista työtä yhdistää meillä on monia aloja matkailua sesonkiluontoista työtä joilla työtä on osan vuodesta mutta ei koko vuodeksi mutta silti sosiaaliturvan työ vastaan ja pitäisi saada kaikki tämä kausittainenkin työ tehtyä työllisyyden parantamisessa on kuitenkin vielä paljon työtä emme ole päässeet siihen tavoitteeseen jonka keskustajohtoinen hallitus on asettanut huomaamme että kun työ ja elinkeinoministeriö juuri julkaisi vaikkapa oman ammattibarometrinsa niin on aloja ja on seutuja joilla kärsitään työvoimapulasta monilla ammattiryhmillä alkaa jo olemaan sellainen tilanne että ei saada riittävästi työntekijöitä eri puolelle suomea ja tähän kohtaanto ongelmaan täytyy hallituksen pystyä

on myös aika merkittävää se että velkaantuminen vähenee ja se pystytään taittamaan siinä ajassa mitä on suunniteltu onhan sekin että otetaan yli kaksi pilkku viisi miljardia euroa vähemmän velkaa kuin edellisenä vuonna jo suuri suuri saavutus sata vuotiaassa maassa ei varmasti haluta jättää tuleville sukupolville perinnöksi isoa velkataakkaa suurta velkasekkiä vaan antaa paremmat lähtökohdat rakentaa tätä maata arvoisa puhemies paljon on tietenkin vielä työtä tehtävänä haluan nostaa muutamia ehkä pienempiä asioita mutta paikallisesti erittäin merkittäviä kysymyksiä budjetissa esitetään jatkettavaksi pohjois suomen kuljetustukea se on erittäin merkittävä pohjoisen monille pk yrityksille meidän täytyy kilpailla kansainvälisillä pohjoismaisilla kotimarkkinoillamme samoilla säännöillä joilla kilpailevat ruotsalaiset joilla kilpailevat norjalaiset tämä on aivan selkeä asia lisäksi toinen kysymys liittyy tuulivoiman verotukseen minusta on hienoa että hallitus on nyt tehnyt esityksen siitä että tuulivoimaloita voitaisiin verottaa tuulipuistoina on ollut kohtuutonta että jotka ovat halunneet panostaa uusiutuvaan energiaan on jäänyt erittäin pieni siivu tuulivoiman verokertymästä tuulivoimaa on verotettu samalla tavalla kuin normaaleja kiinteistöjä eikä ollenkaan sillä tavalla kuin voimalaitoksia yleensä pitäisi verottaa tästä on tietenkin erilaista tulkintaa mutta minun käsitykseni mukaan tämä kannustaa kuntia tuulivoiman lisärakentamiseen ja se on hyvä uusiutuvan energian kannalta arvoisa puhemies suomi ei ole tullut vielä valmiiksi ja sikäli täytyy olla kasvua että pystytään kasvun hedelmiä tekemään ja panostuksia antamaan melkein seitsemääntuhanteen perheen päivähoitomaksut pienenevät pienimpiin äitiys isyys vanhempain sairauspäivärahoihin tulee korotuksia huoltajakorotus opintotukeen solidaarisuusveron

arvoisa puhemies

joka vie pienituloisilta ja antaa suurituloisille hän kertoi joutuneensa tilanteisiin joissa hän on ollut pakotettu valitsemaan ruuan ja lääkkeiden oston väliltä vaikka hänen on hankala vielä enemmän enemmän hän oli huolissaan muista samanlaisessa tai vaikeammassa tilanteessa elävistä ihmisistä sairaista työttömistä iäkkäistä ja nuorista joiden tulevaisuus ei näytä valoisalta yleisen taloustilanteen paranemisen myötäkään arvoisa puhemies vastaavia yhteydenottoja tulee yhä useammin ja heidän joukossaan on myös työssäkäyviä ihmisiä joiden palkka ei riitä elämiseen pienituloisten ihmisten ahdinkoa lisäävät nyt esimerkiksi sosiaalietuuksien jäädytys ja asumistuen leikkaukset jotka ovat jatkumoa sille politiikalle jota hallitus on toteuttanut ideologisesti koko hallituskauden ajan lääke ja matkakorvausten leikkaus opiskelijoiden opintorahan merkittävä pienentäminen perusturvaetuuksiin kuten lapsilisään vammaistukeen sekä työttömyysturvaan kohdistuvat leikkaukset palvelujen heikentäminen sekä säästöt varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta ovat osia siinä kokonaisuudessa joka ajaa yhä useamman ihmisen ahdinkoon

ja tasaamaan tulo ja hyvinvointieroja on tällä hallituskaudella muuttunut politiikaksi jonka punainen lanka on tuloerojen kasvattaminen suomessa tämä on inhimillisesti katsoen epäoikeudenmukaista ja talouden näkökulmasta huonoa politiikkaa arvoisa puhemies valtiovarainministeriö arvioi että hallituksen budjetti leikkaa pienituloisimmilta kymmeniä euroja samaan aikaan kun se antaa rikkaimmille satoja euroja vuodessa hallituksen päätösten toisella puolella ovatkin ne monet suurituloisiin kohdistuvat verohelpotukset jotka syventävät kuilua rikkaiden ja köyhien välillä hallitus perustelee näitä verohelpotuksia usein tavoitteella vahvistaa työllisyyttä mutta aina edes esitysten perustelut eivät tue tätä näkemystä esimerkiksi perintö ja lahjaveron alennus metsäveron huojentaminen ja yrittäjävähennys ovat työllisyyden vahvistamisen näkökulmasta hyödyttömiä toimia ja niiden perimmäinen tarkoitus näyttääkin olevan ideologinen tulonsiirto yhteiskuntamme varakkaille eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista kaikkien yli keskituloisten kotitalouksien käytettävissä olevat tulot samalla kun alle keskituloisten kotitalouksien käytettävissä olevat tulot laskevat eniten laskevat juuri kaikkein pienituloisimpien tulot arvoisa puhemies kuten jo aiemmassa puheenvuorossani totesin isossa isossa kuvassa talouden yleinen käänne parempaan ei ole hallituksen ansiota tai aikaansaannosta kuten ei ollut aiempien hallitusten syytä että yleinen taloustilanne heikkeni pienenä euroalueeseen kuuluvana ja vientiin vahvasti tukeutuvana maana olemme sidoksissa euroopan ja maailman talouskehitykseen siis harhaanjohtavaa perustella pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia talouden tai työllisyyden käänteellä kuten hallitus jatkuvasti tekee työllisyys ei kohene sen seurauksena että maamme oikeistolainen hallitus leikkaa köyhiltä sairailta työttömiltä lapsiperheiltä opiskelijoilta tai eläkeläisiltä pienituloisiin kohdistuvat leik kaukset ja vauraille ohjatut verohelpotukset ovat ideologisia valintoja tuloerojen kasvu on hallituksen ideologinen valinta arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo totesi tänään ensi vuoden talousarvion esittelypuheenvuorossaan ettei häntä oikeastaan kiinnosta suomen työllisyysaste kovaa puhetta ministeriltä jonka vastuualueella on julkinen talous sdp sen sijaan haluaa tehdä politiikkaa jolla pyritään paitsi nostamaan suomen työllisyysastetta myös tekemään se siten että mahdollisimman moni hyötyy talouden käänteestä parempaan me emme tekisi työllisyyden näkökulmasta hyödyttömiä verohelpotuksia rikkaille kuten hallitus tekee me emme leikkaisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta vaan huomioisimme päätöstemme tulonjakovaikutukset kuten olemme aina tehneet toimiessamme hallitusvastuussa me tasapainottaisimme julkista taloutta siten että myös hyväosaiset osallistuisivat yhteisiin talkoisiin politiikka on valintoja sdp valitsee sen työkyvyttömyyseläkkeellä olevan miehen rinnalla joka joutuu valitsemaan lääkkeiden ja ruuan väliltä me valitsemme seistä niiden ihmisten rinnalla joilta tämä hallitus on leikannut ja leikkaa myös ensi vuoden budjetissa ja me sanomme yhdessä tämä on väärin me olemme vihaisia

arvoisa edustaja marin todella otitte esille sen yhden lauseen sieltä minun puheenvuorostani jonka oli tarkoituskin herättää ja se näköjään toimi eli sen etten niin välitä siitä työllisyysasteesta mutta jatkoin minulle paljon merkittävämpiä ovat ne ihmiset siellä ei se luku ne ihmiset jotka jotka ovat työttömiä ja joiden joiden vuoksi hallitus tekee ja itse teen töitä joka päivä jotta mahdollisimman moni niistä jotka ovat vailla työtä voisi päästä työhön koska se että pääsee työhön sieltä työttömyydestä on kaikkein parasta eriarvoisuuden estämistä mutta jos oikeasti ymmärsitte niin kuin sanoitte niin haluan korjata tämän todellakaan en sano etteikö työllisyysasteella itse se sisältö eli ne työlliset ihmiset työttömät ihmiset se on merkityksellistä työllisyysaste itsessään on koko hyvinvoinnin perusta mitä korkeampi työllisyysaste on sitä vahvempi meidän hyvinvointiyhteiskuntamme on sitä vahvemmat palvelut ovat sitä enemmän meillä on varaa maksaa esimerkiksi tulonsiirtoja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville eli tätä halusin herra puhemies valaista

työttömyys laskee yritykset investoivat ottavat riskejä ihmiset pääsevät töihin olemme paremmassa asemassa kuin olemme olleet viime vuodet yrittäjät sitä kautta työllisyys sitä kautta verotulot sitä kautta talouskasvu tämä on se mihinkä on pyritty minkä eteen on tehty määrätietoisia toimia ja ne toimet nyt etenevät tämä vuonna talouskasvu on lähes kolme prosenttia itse asiassa kaksi pilkku yhdeksän prosenttia ensi vuodenkin ennusteet näyttävät siltä edelleen isossa kuvassa olemme onnistuneet siinä minkä lupasimme kun tämä vaalikausi alkoi valtio myös velkaantuu vähemmän valitettavasti silti ensi vuonna vielä kaksi pilkku yhdeksän miljardia mutta suunta on siinäkin oikea kun vielä pari vuotta sitten velkaannuimme yli seitsemän miljardia tässäkin laskennallinen taitepiste on tulossa siinä että jälleen tienaamme enemmän kuin syömme nythän tilanne on vieläkin valitettavasti toisinpäin mutta joka tapauksessa parempaan suuntaan ollaan monelta osin menossa ja ja siitä hyvästä kehityksestä meidän pitää pitää kiinni herra puhemies tässä budjetissa on hyviä asioita ensimmäisenä haluan nostaa esiin turvallisuuden se on aivan keskeinen ihmiset voivat suomessa elää turvallisesti ja tuntea olonsa turvalliseksi sen vuoksi poliisin supon rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien määrärahoihin on tulossa korotuksia sisäisessä turvallisuudessa on tärkeää että poliisi on läsnä poliiseja on riittävästi kentällä ja niitä on joka puolella suomea terrorismin torjunta terrorismi on valitettavasti tullut meillekin suomeen ja lähelle mikä lisää sitä arjen turvattomuutta ja sen vuoksi satsaamme tässä budjetissa lisää myöskin supon resursseihin siihen että pystymme ennalta ehkäiseviin toimiin pystymme seuraamaan henkilöitä jotka ovat riskiryhmässä ja pystymme puuttumaan kaikkiin näihin tarpeeksi ajoissa

ulkoisen turvallisuuden osalta panostetaan nyt valmiuteen meidän rajojemme ulkopuolella tapahtuu hyvin paljon tälläkin hetkellä maailmassa kriisit kärjistyvät ja sen vuoksi suomessa pitää myös pitää siitä tärkeimmästä eli omasta puolustuksestamme huolta ja sen tämä hallitus toden totta myöskin myöskin tekee valmiuteen panostetaan samoiten hankinnat on suunniteltu toteutetaan ja näin ollen pidetään meidän puolustusvoimamme iskukykyisenä iskukykyisenä ja puolustuskykyisenä erityisesti haluan yhden yksityiskohdan nostaa esiin ja haluan kiittää täällä ministeri orpo on paikalla hallitusta siitä että vapaaehtoisen maanpuolustuksen osalta vihdoinkin tässä budjetissa huolehditaan määrärahat eikä niitä tarvitse sitten täällä eduskunnassa

sitten riittäisi arvoisa puhemies biotalous on yksi keskeinen kasvumme tekijä meillä metsissä meillä puussa on kasvun lähde ja kaikki talouskasvun edellytykset ympäri suomea työpaikat jotka se mahdollistaa edustaja wallinheimo muun muassa tietää kuinka tärkeä äänekosken hanke on koko keskiselle suomelle ja meille etelä pohjanmaalle biotuotetehtaita sahoja ynnä muita on nyt suunnitteilla ja myöskin nousemassa eri puolille suomea

eli metsien hiilinieluasia sai yhden etappivoiton euroopan parlamentissa kyllä minä toivoisin että meiltä eduskunnasta myös lähtisi hyvin vahva ja yhtenäinen viesti siitä että metsien käyttö on meille tärkeää me haluamme niitä kestävästi käyttää me haluamme hyödyntää niitä

pitää käyttää käyttää ja hyödyntää siksi yhtenäinen viesti tässä on tärkeä herra puhemies lopuksi pieni huolikin huoli on maataloudesta ei riitä että säät ovat tänä vuonna poikkeuksellisen huonot viljatiloille on ennustettu jopa sadanviidenkymmenen viiva kahdensadan miljoonan euron tappioita tälle vuodelle mikäli nyt eivät puintikelit pian parane maataloudesta on huoli hinnanmuodostus kauppa teollisuus ja tuottaja nämä täytyy saada meillä jatkossa kuntoon makerasta sanon sen verran että on on hyvä että tulevat investoinnit varmistetaan ja makeraa pääomitetaan kiitos

arvoisa puhemies ensi vuoden talousarvioon on poliisille lisätty rahoitusta

rikostutkintaa aiotaan vähentää merkittävästi olen tällaisista suunnitelmistakin erittäin huolestunut ja ne eivät saa toteutua asia kävi ilmi sisäministeriön valmistelemista laajoista laskelmista jotka koskevat poliisin toiminnallisia tulostavoitteita ensi vuodelle poliisilaitokset eivät ole niitä tosin käsitelleet vielä alueellisesti eli tähän voimme vielä vaikuttaa tässäkin salissa suunnitelmat tulostavoitteista on kuitenkin tehty valtion ensi vuoden talousarviota varten sisäministeriö on valmistellut poliisin toimintojen ohjaamista niin että poliisit velvoitetaan huolehtimaan kiireellisistä hälytyspalveluista minkä täytyykin olla poliisilla ykkösprioriteetti tämä poliisille myönnetty lisärahoitus kohdennetaan etenkin poliisipartioiden voimankäyttö ja suojavälineiden ajantasaistamiseen mikä on myös ymmärrettävä asia poliisipartiot ympäri suomen saavat uusia aseita mutta myös henkilö ja partiokohtaisia suojavälineitä kuten kilpiä kypäriä ja liivejä niitä uusitaan ja hankitaan lisää lisäksi hälytyspartioissa toimivat poliisit saavat lisää taktista koulutusta tiedän ymmärrän poliisin pitkäaikaisena voimankäyttökouluttajana että voimankäyttö ja tulee olla kunnossa ja toimintaa tulee myös harjoitella enemmänkin kuin mitä laki poliisilta tällä hetkellä vaatii tällä hetkellä harjoitteluun ei ole saatu työaikaa jokaisessa poliisipiirissä riittävästi toivottavasti jatkossa saadaan tähän muutos sen sijaan liikennevalvontaan käytetään ensi vuonna yli viisikymmentä henkilötyövuotta vähemmän kuin tänä tai viime vuonna se tarkoittaa suomeksi sanottuna lähes kymmenen prosentin vähennystä liikennevalvontaa paikataan lisäämällä automaattista liikennevalvontaa joka ei kuitenkaan puutu rattijuopumuksiin tai tai tee esimerkiksi raskaan liikenteen valvontaa tulostavoitteiden mukaan rikostutkinnassa etenkin poliisin paljastava ja sarjoittava rikostutkinta vähentyy huomattavasti sisäministeriön mukaan poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset vähenevät ensi vuonna noin seitsemällä tapauksella eli vajaalla kymmenellä prosentilla tästä vuodesta mielestäni tämä on väärä suuntaus esimerkiksi törkeät huumausainerikokset ovat käytännön elämässä huumekauppaa niitä tulee ilmi vain poliisin oman tutkinnan paljastamana ei juurikaan muista rikosilmoituksista mikäli työpanosta vähennetään paljastavasta rikostutkinnasta tällöin puututtujen huumekauppatapausten annetaan vähentyä jopa lähes sadalla verrattuna toissa vuoteen vaikka huumerikollisuus on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti myös poliisin haltuun saaman rikoshyödyn annetaan tulostavoitteiden mukaan laskea jopa viidellä miljoonalla eurolla tämän vuoden noin

kahdestakymmenestäkolmesta miljoonasta eurosta emme varmasti halua tällaista kehitystä on selvää että jos rikostutkinnassa käytetään vähemmän työvoimaa myös poliisille ilmoitettujen rikosten selvitysprosentti laskee ja tutkinta ajat pitenevät kenen etu se olisi ei ainakaan rehellisen kansalaisen muutokset johtuvat siitä että rikostutkinnan resursseja on suomessa jatkuvasti vähennetty ja keskitetty merkittävästi viime vuonna talousarviossa uudet poliisille myönnetyt lisärahat ensi vuodelle on jo kohdennettu valmiiksi rikostutkinnassa ne on tarkoitettu pääasiassa keskusrikospoliisille sekä suojelupoliisille keskusrikospoliisille kohdennetaan rahaa tietoverkkorikostutkinnan tutkijoiden rekrytointiin sisäministeriö haluaa myös kohdentaa resursseja ennalta estävään toimintaan väkivaltaisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja vihapuheen torjumiseksi tämä edellyttää ministeriön mukaan välttämättä päivittäisrikollisuuden tutkinnan resurssien esimerkiksi omaisuusrikosten selvitystason on laskettu vähenevän jopa kolmeenkymmeneenkolmeen prosenttiin mielestäni tämäkin on väärä suunta samaan aikaan poliisi

itsepintaisesti tyhjentää maaseutua pienistä poliisiasemista esimerkiksi ilomantsi ja outokumpu molemmat tarvitsisivat ehdottomasti oman poliisilaitoksen ja poliisin jokin on nyt menossa poliisin rahoituksen osalta pahasti pieleen

arvoisa herra puhemies todellakin edustaja kulmala kiinnitti aivan oikein huomiota maaseutukuntien turvallisuustilanteeseen mainitsemassaan kotikuntani ilomantsin ja myös outokummun poliisitilanteessa on se ongelma että ollaan hallinnollisilla päätöksillä viemässä poliisivirat joensuuhun tai kiteelle mikä johtaa vääjäämättä siihen että poliisiasema lakkaa vaikka ministeri orpo silloin aikanaan ministerin pestiä hoitaessaan teki ansiokkaan päätöksen että kyseiset asemat jäävät toivon että tämä asia otetaan nyt kuitenkin vakavasti että nämä poliisiasemat aidosti säilyvät siellä ja niitä ei tällä keinoin hallinnollisilla päätöksillä viedä pois koska kuitenkin tässäkin budjetissa jota parhaillaan alamme käsitellä tässä talossa sisäiseen turvallisuuteen poliisille suojelupoliisille ja selkeästi lisätty määrärahoja nimenomaan tavoitteena on saada turvallisuustilanne haltuun myös maaseutukunnissa pitää muistaa sekin että kun olemme sijoittamassa kuitenkin isoja summia biotalouteen ja esimerkiksi juuri käyntiin lähtemässä olevan äänekosken tehtaan myötä uusia työpaikkoja syntyy ja monen muun investoinnin myötä työtä työtä syntyy maaseutukuntiin runsaasti niin tarvitsemme myös näillä alueilla sen turvallisuudentunteen jonka poliisi poliisi maaseutukuntiin ja suomeen tuo tästä asiasta lienemme täällä eduskunnassa täysin yhtä mieltä että suomessa pitää pitää huolta jokaisen paikkakunnan turvallisuustilanteesta ja näkyvä poliisitoiminta jokaisella paikkakunnalla on elinehto josta ei pidä tinkiä mutta sitten vielä itse tähän budjetin taloustilanteeseen jota budjetin budjetin myötä on tänä päivänä ankarasti käsitelty tässä talossa oppositio on toki parhaansa yrittänyt en heitä moiti siitä opposition tehtävänä on tietenkin osoittaa hallituksen esitykset jopa vääriksi mutta hieman ihmettelen sitä argumentointia millä oppositio on hallituksen esityksen kimppuun käynyt sieltä ei ole kuulunut mitään muuta kuin valtavaa valitusta ja yksittäisten yksityiskohtien ruodintaa kuten saimme kuulla heti kun valtiovarainministeri orpo esitteli tämän budjetin olisin toivonut olisin toivonut oppositio että olisitte aidosti tarkastelleet mihin talous tässä maassa oikeasti on menossa se on selvässä kasvussa ja kuten suomen pankin pääjohtaja erkki liikanen omassa esitelmässään reilu viikko sitten sanoi kaikilla teollisuutemme päätoimialoilla kasvu on vahvaa se on kestävällä pohjalla mutta jos opposition tielle lähdemme heidän esitystensä mukaan tämä kasvun alkava mahdollisuus tuhotaan sillä samalla hetkellä jakovaraa ei ole niin kuin valtiovarainministeri aivan oikein sanoi sitä ei kovin paljoa ole eikä oikeastaan yhtään vaan meidän on pidettävä siitä huoli että näistä kasvun hedelmistä saadaan jaettua kaikille kansalaisille lisää hyvää ja toivoisin että se lisähyvä tulisi niille lukuisille työttömille työttömille ympäri suomea että he saisivat oman elämänsä kuntoon ja saisivat aidon hyvän työpaikan sen parempaa lahjaa tämä sata vuotias suomi ei voi antaa kuin työpaikan niille ihmisille jotka ovat työtä vailla

työtä koko elämänaikainen työeläkkeen kokoaminen alkaa siitä hetkestä kun ensimmäinen työsuhde alkaa ja eläkkeellejääntipäivän jälkeen lasketaan sitten kuinka paljon niitä euroja on sinne eläkekarttumaan tullut ja siitä eläke määräytyy toki korotimme viidellätoista eurolla takuueläkettä mutta sillä reilulla seitsemänsadan euron eläkkeellä ei tämän päivän suomessa pärjää ehkä maaseutuolosuhteissa omassa mökissään elävänä voi jotenkuten pärjätä kun on omatoiminen ihminen mutta esimerkiksi tässä kaupungissa helsingissä ei voi kuvitellakaan sillä pysty maksamaan edes vuokraa tai asumiskuluja yleensä elikkä toivon että tässä asiassa oppositio ottaisi hieman rakentavamman otteen ja tekisi aitoja esityksiä joilla suomen kansantaloutta saataisiin parempaan tilaan edelleen pelkästään arvostelee eikä esitä varteenotettavia vaihtoehtoja niin sellaista keskustelua pidän hedelmättömänä jankkaamisena johon ikävä kyllä heti tämän keskustelun alettua oppositio aika pitkälti turvautui talous kasvaa sen me tiedämme työllisyys paranee jopa kaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä on luin eräästä lehdestä pitkäaikaistyöttömyyden rakenteesta yllätys yllätys yli viisikymmentä vuotiaita mies ja naishenkilöitä molempia sukupuolia oli päässyt pitkän työttömyysputken työttömyysputken jälkeen työhön kun uusia työpaikkoja pääsi syntymään elikkä pitkäaikaistyöttömälläkin on tänä päivänä mahdollisuus saada töitä ja siitä mahdollisuudesta tämän eduskunnan pitää pitää tiukasti huoli että sama kehityssuunta jatkuu nyt ei todellakaan ole varaa siihen että alamme riidellä siitä mitä tässä tehdään ainoa suunta on se että saamme ihmisille töitä suomen talouden kuntoon kuntoon ja pikkuhiljaa pääsemme maksamaan kansantaloutemme velkaa pois

aloitetaan rakentavasti ihan ensimmäiseksi haluan kiittää edustajia savola pakkanen kopra ja kulmala joiden ansiosta saan tämän puheenvuoron vielä pitää samoin ministeri orpoa joka on palannut paikalle

isoon kysymykseen nähden hallituksen budjetti on ikävä kyllä neuvoton tekee mieli sanoa näpertelyä se on menetetty tilaisuus näyttää siltä että hallitus on menettänyt toimintakykynsä kriittisellä hetkellä juuri silloin kun täytyisi työntää kasvua kunnon vauhtiin onko siis niin että tämä hallitus osaa vain leikata kiusata ja kurittaa mutta ei kasvattaa kannustaa ja luoda toivoa tulevaisuuteen onko katteeton pessimismi ottanut sipilän ja orpon panttivangikseen onko rohkeus loppunut juuri kun sitä tarvitaan eli viihtyykö hallitus paremmin hämärässä kuten menninkäinen eikä pysty sokaistumatta astumaan valoon kuten päiväsäde totuus on tasan päinvastainen kuin mitä pääministeri sipilä aiemmin tänään esitti hän vakuutti ettei hallitus ole pudottanut kintaitaan ja jäänyt lepäämään laakereille tosiasiassa sipilän hallitus tappaa aikaa aikaa jota ei ole sipilä nosti todistuskappaleeksi hallituksen pontevuudesta hankkeen jolla perustettaisiin taloustieteen huippuyksikkö no hallelujaa on hienoa jos nobelisti bengt holmströmille löytyy arvoisensa asema suomessa mutta ei se nyt kyllä suomen taloutta pelasta vaikean väestökehityksen ja maailmantalouden haasteista mielestäni itse perustelen huolellisemmin sen miksi nimenomaan hallitus on menettänyt tilaisuutensa ja siirtää suuret uudistukset seuraaville hallituksille yksi perhevapaauudistus kaksi oppivelvollisuuden pidentäminen kolme osaajien maahanmuuton edistäminen neljä yritystukien uudistus viisi verotuksen uudistus

kaksi estää yhtä toiseksi oppivelvollisuuden tai oppioikeuden jatkaminen sekä alusta että lopusta parantaa myös työllisyyttä ja estää syrjäytymistä pelkän perusasteen suorittaneiden työllisyysastehan on vain neljäkymmentäkolme prosenttia tutkimusten mukaan työelämä polarisoituu jakautuu kahtia keskipalkkaiset keskinkertaiset keskiluokkaiset työt ovat jo vähentyneet yhtä lailla tutkimusten mukaan polarisaatiota voi estää vain kolmella keinolla ne ovat koulutus koulutus ja koulutus toistan esityksen siitä että seuraava hallitus sitoutuu oppimismiljardiin siis toisin kuin tämänhetkinen ja edeltäjänsä panostamaan tuntuvasti kaikkeen oppiin varhaiskasvatuksesta peruskouluun toiselle asteelle korkeakouluihin tutkimukseen tuotekehittelyyn tuore ministeri lintilähän lupasi listan yritystukien karsimisesta jo viime keväänä se lykättiin syksyn budjettiriiheen ja sieltä ei tullut ulos mitään ilmeisesti kaksi hallituspuoluetta esti yhden puolueen edistymisen tämä on kolmipyörä joka kaatuu joka kaarteessa yritystuet on uusittava koska suomen tuotannon on uusiuduttava uusiutuva tuotanto edellyttää uusiutuvaa energiaa yhteiskunta voi auttaa kiertotaloutta digitalisaatiota ja työllistäviä korkean lisäarvon aloja nämä näköalat puuttuvat täysin keltaisesta kirjasta ja vielä arvoisa puhemies viides esimerkki kevään kehysriihessä luvattiin myös veropäätöksiä no kuka yllättyi siitä että tämäkin asia pantiin työryhmään ja siitä tehdään tiekartta no jos ollaan eksyksissä niin tarvitaan kartta mutta tämä oli neljäs iso kysymys neljäs iso tulevaisuuden kysymys linjaamiseen ei riittänyt uskallusta työryhmiä työryhmiä tarvitaan työtä eikä työryhmiä siis jokainen nyt päätelköön onko oikeassa pääministeri sipilä joka sanoi että hallitus tekee pontevasti suuria kasvua kannattelevia uudistuksia vai olenko oikeassa minä joka sanon että tästä keltaisesta kirjasta ei löydy tulevaisuuden ratkaisuja jokainen päätelköön onko kyseessä päivänsäde vai menninkäinen

kiinnostava puheenvuoro voin muutamaa kommentoida minä olen todella tyytyväinen siitä että tämän talouskasvun myötä me olemme oikeasti nyt kasvavalla työllisyyden uralla nyt tämän ennusteen mukaan

vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä tavoite on se seitsemänkymmentäkaksi ja olen sanonut monet kerrat itsekin täällä että se ei riitä ensi vuosikymmenen haasteisiin pitää tehdä lisää tässä on se mahdollisuus jos me teemme oikeita toimia ja pidämme yllä kasvua työpaikat kohtaamaan kun kysyntä on kasvanut maailmalla niin on pystytty tuottavuutta nostamalla lisäämään kapasiteettia vielä se työvoiman lisäpalkkaaminen on ollut vähempää mutta nyt kun investoinnit ovat lähteneet liikkeelle niin jos kasvu jatkuu kysyntä jatkuu me voimme nähdä tämän varaan ei voi laskea eikä lasketakaan

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustaja wallinheimolle ja edustaja harakalle enkä sen sitten sen jälkeen tähän keskusteluvaiheeseen muita puheenvuoroja myönnä edustaja wallinheimo
kiitos arvoisa puhemies mielestäni edustaja harakan lista oli hyvä ei siinä mitään me tarvitsemme paljon uudistuksia se mikä sieltä mielestäni puuttui oli paikallinen sopiminen kun katsoo eri tutkimuksia esimerkiksi world economic forumin jossa tutkittiin sataaneljääkymmentä maata ja niiden työmarkkinoiden joustavuutta niin suomi valitettavasti päätyi sijalle sataneljäkymmentä sen tähden tämän edustaja harakan listan lisäksi jossa oli sinänsä paljon hyviäkin asioita me tarvitsemme työmarkkinoille joustoa ja uudistuksia kun ministeri on aitiossa niin kysyisin paikallisesta sopimisesta sopimisesta

arvoisa puhemies puheenjohtaja tarkoitus oli tosiaankin päättää tämä tällaiseen rakentavaan loppunousuun ikävä kyllä täytyy nyt edustaja wallinheimolle vielä tarkentaa tuota wefin listaa että kyseessä ei ollut mikään tutkimus vaan kysely jossa kaikilta kyseltiin onko työmarkkinajärjestelmänne keskitetty vai hajautettu ja kun suomessa vastattiin silloin tesien aikaan että keskitetty niin silloin todettiin että kyseessä on vain siis vastaus joka vastaa siihen mitä kysytään ei

mitään todistava pikemminkin ministerin esiin nostama kysymys tuottavuudesta on ehkä se avainkysymys johon toivottavasti etsimme tässäkin salissa jotain jotain valaistusta koska tosiasia on se että tuottavuuden kasvu on on heikentynyt käytännössä kaikilla toimialoilla suomessa euroopassa ja maailmalla jopa miinusmerkkiseksi useilla kymmenillä toimialoilla tämä on mysteeri vaikeuttaa talouspolitiikan suunnittelua ja sitä varmasti yhteistä tavoitettamme että päästäisiin kestävän ja kannattelevan kasvun tielle
arvoisa herra puhemies olen muuten näytellyt menninkäistä päivänsäde ja menninkäinen tarinassa minun mielestäni menninkäinen oli tämmöinen hyvin rakastava hahmo rakasti päivänsädettä yli kaiken ja rakastamalla halusi mennä valon maailmaan myöskin olkoon talouskasvu meidän meidän rakkautemme nyt täällä oli tai päivä edessä talous kasvaa ja jos me haluamme heikompiosaisista pitää tässä maassa huolta talouden pitääkin kasvaa meidän pitää saada meidän työllisyytemme nousuun ja olemme saaneet jo uusia työpaikkoja tähän maahan meillä menee monissa maakunnissa erittäin hyvin ministeri orpon kotimaakunnassa varsinais suomessa työllisyys on parantunut huomattavasti itse asiassa meiltä etelä pohjanmaalta asti rekrytoidaan työntekijöitä tällä hetkellä sinne laivateollisuuteen ja autoteollisuuteen ja niin edelleen koska niille osaajille tarvetta siellä on mutta niin ovat työllisyysluvut parantuneet

puhemies tuossa edellisessä puheenvuorossa jäi vielä sanomatta pari asiaa maataloudesta ensinnäkin on hyvä asia se että maatalouden suhteen ollaan saatu vientiä eteenpäin ja elintarvikkeidemme vienti on asia johon pitääkin panostaa atrian sianlihavienti kiinaan valion maitojauheen ja maitotuotteiden vienti kiinaan atrian broilerin vienti japaniin ja niin edelleen niille markkinoille missä sitä kysyntää on ja tämä pystyy myös tuomaan maataloustuottajien ahdinkoon helpotusta haluan myös lausua kiitokset siitä että ruokaviraston suhteen hallitus on tehnyt päätöksen jari leppä on tehnyt päätöksen se että se sijoittuu seinäjoelle on täysin oikea paikka sillä mihinkä muuhun kuin ruokamaakuntaan tämä virasto edes